käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle kymmenes kahdettatoista kaksituhattayhdeksäntoista nimitetyn pääministeri sanna marinin hallituksen ohjelmasta keskustelu tiedonannosta päättyi kuudestoista kahdettatoista kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa ovat arja juvonen lulu ranteen kannattamana ja petteri orpo päivi räsäsen kannattamana tehneet ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle ehdotukset on monistettuna jaettu edustajille

äänestettävä ensin äänestetään arja juvosen ehdotuksesta petteri orpon ehdotusta vastaan lopuksi äänestetään siitä nauttiiko

valtioneuvosto eduskunnan luottamusta

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kaksikymmentä

valtion vuoden kaksituhattakaksikymmentä talousarviota koskeva menettelytapa hyväksyttiin kolmastoista kahdettatoista kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa ja mietintö pantiin pöydälle tämän päivän täysistuntoon nyt ryhdytään yleiskeskusteluun valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu jatkuu ryhmäpuheenvuoroilla joiden pituus on enintään seitsemän minuuttia tämän jälkeen valtiovarainministeri käyttää enintään seitsemän minuutin puheenvuoron muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja niiden pituus on enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia pääluokkakohtaiset yleiskeskustelut käydään edustajille jaetun erillisen aikataulun mukaan valtiovarainvaliokunnan jaostojen puheenjohtajat esittelevät mietinnön asianomaisen pääluokan osalta jälkeen ministereille varataan puheenvuoro ennen debattia

puhemies näinä poliittisen myllerryksen aikoina talousarvioesityksen käsittely eduskunnassa on kuitenkin sujunut määräajassa ja isommitta ongelmitta merkittävää on se että tämän syksyn aikana talouden näkymät ovat jonkun verran parantuneet siitä mitä mitä ehdotusta esiteltäessä näytti tulevan talousarvioesityksen mukaan talouden ennustettiin kasvavan puolitoista prosenttia vuonna kaksituhattayhdeksäntoista mistä sen arvioitiin hidastuvan yhteen prosenttiin ensi vuonna talouskasvua ylläpitää muun muassa kotimainen kulutus on arvioitu pysyvän vakaana ja taloudelliset tutkimuslaitokset ovat arvioineet kehityksen samansuuntaiseksi pari viikkoa sitten julkaistujen tilastokeskuksen ennakkotietojen perusteella talouskasvu on ollut kuitenkin ennustettua myönteisempää sillä bruttokansantuote kasvoi heinä syyskuussa kaksi pilkku kaksi prosenttia vuoden kaksituhattakahdeksantoista kolmanteen neljännekseen verrattuna myös vienti kasvoi yli viisi prosenttia verrattuna vuoden takaiseen valtiovarainministeriön uusi taloudellinen ennuste tulee valitettavasti vasta huomenna siitä olisi ollut hyvää sytykettä tähän keskusteluun
talousarvioesityksessä arvioidaan työllisten määrän kasvavan ja työllisyysasteen nousevan seitsemäänkymmeneenkolmeen pilkku neljään prosenttiin vuoteen kaksituhattakaksikymmentäyksi mennessä lokakuussa tänä vuonna työllisyysaste oli jo pilkku seitsemän prosenttia ja työttömyysaste kuusi pilkku seitsemän prosenttia

tässä talousarvioesityksessähän esitettiin määrärahoiksi viisikymmentäseitsemän pilkku seitsemän miljardia euroa mikä on noin kaksi pilkku yksi miljardia euroa enemmän kuin viime vuoden varsinaisessa talousarviossa menotasoa nostavat erityisesti hallitusohjelmaan sisältyvät pysyvät menolisäykset sekä määräaikaiset tulevaisuusinvestoinnit myös eräät niin sanotut automaattitekijät kuten ikäsidonnaisten valtion menojen kasvu täysimääräiset indeksikorotukset sekä veroperustemuutosten vaikutuksen kompensaatio kunnille näkyvät menojen nousuna tähän vuoteen verrattuna toisaalta hyvä työllisyystilanne alentaa työttömyysturvamenoja myöskään korkomenot eivät kasva vaan pikemminkin vähenevät

verokertymän arvioidaan suhteellisen varovaisesti kasvavan kaksi pilkku seitsemän prosenttia ensi vuonna näillä matematiikan osilla talousarvioesitys jää noin kaksi pilkku kaksi miljardia euroa alijäämäiseksi mikä katetaan ottamalla lisää velkaa tämäkin tietysti täytyy suhteuttaa kansainväliseen tilanteeseen ja verrokkiryhmään suomi edelleen on vähävelkaisimpien eurotalouksien joukossa valiokunta korostaa toimenpiteitä joilla talous saadaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti tasapainoon viimeistään vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme tämä edellyttää ennen kaikkea työllisyysasteen nostamista vähintään seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin lisäksi on jatkettava rakenteellisten uudistusten toimeenpanoa ja parannettava talouden kasvuedellytyksiä vauhdittamalla osaamista ja innovaatioita luovia investointeja

koko vaalikaudelle vuoteen kohdistuu noin yksi pilkku yksi miljardia euroa mikä osoitetaan muun muassa sosiaaliturvaan ja sosiaali ja terveyspalveluihin varhaiskasvatukseen koulutukseen ja tutkimukseen sekä ympäristönsuojeluun ja ilmastopoliittisiin toimiin tällainen sosiaalinen linja on poikkeus ja sen takia ehkä tässäkin on syytä muistuttaa mitä kaikkea tuolla rahalla tehdään köyhyyden ja osattomuuden vähentämiseksi

samoin ensi vuoden alusta noin kaksikymmentä euroa ja lapsiperheiden toimeentulon turvaamiseksi elatustukea nostetaan opintorahan huoltajakorotusta korotetaan neljännen ja viidennen lapsen lapsilisiä korotetaan ja lapsilisän yksinhuoltajakorotusta korotetaan siten että lapsilisän korotuksesta hyötyvät myös toimeentulotuen varassa olevat perheet ensi vuoden alusta eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi korotetaan pieniä eläkkeitä kansaneläke ja takuueläkejärjestelmien kautta ensi vuoden alusta takuueläkettä viisikymmentä ja kansaneläkettä pääsääntöisesti euroa kuukaudessa ja ja kautta linjan tehdään normaalit indeksitarkistukset tämä on merkittävä satsaus ja ja selvä linjanmuutos aikaisempaan pysyvät menolisäykset katetaan pääosin päätösperusteisin pysyvin lisätuloin ja uudelleenkohdennuksin minkä lisäksi rahoituspohjaa vahvistetaan verotuksen kautta noin seitsemälläsadalla miljoonalla eurolla verotusta koskevilla ratkaisuilla pyritään samalla edistämään ilmastotavoitteita sekä eriarvoisuuden vähenemistä ja ja tuloerojen pienenemistä nämä vaalikauden aikana toteutettavat kertaluontoiset enintään kolmen miljardin euron tulevaisuusinvestoinnit ovat herättäneet keskustelua se on uudentyyppinen mekanismi ja sen puitteissa on päätetty yhden pilkku neljän miljardin euron investoinneista ja yhteiskunnallisesti tärkeistä kokeiluista vuosina kaksikymmentä viiva kaksikymmentäkaksi näistä nolla pilkku seitsemänkymmentäviisi miljardia euroa esitetään tässä tapauksessa hyväksyttäväksi vuodelle kaksituhattakaksikymmentä näistä merkittävimmät investoinnit kohdistuvat ammatilliseen koulutukseen perusopetuksen laadun ja tasa arvon parantamiseen luonnonhaittakorvauksiin sekä business finlandin avustuksiin yritysvetoista tutkimus kehitys ja investointipakettia varten valiokunta pitää näitä panostuksia perusteltuina ja korostaa että ne antavat mahdollisuuden jotka lisäävät talouden potentiaalia tai edistävät merkittävien yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamista erityisen tarpeellisia ovat toimet jotka kohdistuvat liikenneverkon asumisen ja elinvoimaisen suomen kehittämiseen sekä hiilineutraaliuteen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseen on tärkeää että hallitus on käynnistänyt työllisyydestä laajamittaisen valmistelutyön jonka tavoitteena on kevääseen kahdessakymmenessä mennessä laatia ehdotukset niistä toimenpiteistä joilla työllisten määrä kasvaisi ensi vaiheessa kolmellakymmenellätuhannella valiokunta painottaa toimien monipuolisuutta sillä mikään yksittäinen uudistus ei kohenna työllisyyttä riittävästi vaan tarvitaan useita samaan suuntaan vaikuttavia toimenpiteitä

panostukset tutkimukseen tieteeseen ja osaamiseen ovat suomen menestymisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin keskeinen edellytys valiokunta korostaa siksi hallitusohjelmaan sisältyvän tki toimintaympäristön parantamista koskevan linjauksen toimeenpanoa kuten edellä viittasin valiokunta korostaa myös että hiilineutraaliuden saavuttaminen suomessa vuoteen kolmessakymmenessäviidessä mennessä edellyttää mittavia muutoksia kulutus ja liikkumistapatottumuksiin tarvitaan poikkihallinnollisia useille eri hallinnonaloille kuuluvia toimia ja erityisesti kierto ja biotaloutta edistäviä ratkaisuja on myös varmistua näiden toimenpiteiden johdonmukaisuudesta ja yhteensopivuudesta valiokunta pitää oleellisena myös että yritystukijärjestelmää kehitetään valtiontalouden kannalta kustannustehokkaammaksi ja ilmastopoliittiset tavoitteet huomioivaksi

kuntatalouden tilanne heikkeni huomattavasti viime vuonna ja myös kuluva vuosi näyttää huonolta tämä aiheutuu erityisesti aiemmin tehdyistä valtionosuuksien leikkauksista minkä lisäksi kuntien menojen kasvu on alkuvuodesta odotettua nopeampaa ja verotulojen kasvu ennakoitua vaimeampaa kuntien menoja ovat kasvattaneet erityisesti sote menot kun taas kuntien tuloverokertymä on jäämässä kuluvana vuonna noin yhdeksänsataa miljoonaa euroa alhaisemmaksi kuin keväällä arvioitiin valiokunta toteaa että hallitusohjelman tavoitteen mukaisesti julkinen talous on normaalin kansainvälisen talouden tilanteessa tasapainossa vuonna kaksikymmentäkolme tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää myös kuntatalouden tilanteen kohenemista työllisyyden paraneminen ja työllisyysasteen nostaminen seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin on keskeistä myös kuntatalouden kannalta minkä lisäksi kuntien on toimeenpantava rakenteellisia uudistuksia sekä muita kuntataloutta vahvistavia toimia ja valtion tietysti niitä osaltaan tuettava valtiovarainvaliokunta on lisännyt talousarvion menoja neljälläkymmenellä miljoonalla eurolla kohdistetaan muun muassa liikenneväylien korjausvelan vähentämiseen osaamisen parantamiseen sekä ulkoilun ja luontomatkailun edistämiseen ympäristönsuojeluun ja kansalaisjärjestöjen toimintaan

valiokunta on lisännyt mietintöön myös kahdeksan pontta joita en tässä lähde toistamaan lopuksi vain totean valtiovarainvaliokunnan päätösehdotuksen eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen ja sitä täydentävään hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset valtion talousarvioksi vuodelle kaksituhattakaksikymmentä vuodelle kaksituhattakaksikymmentä näine muutoksineen hyväksyy ehdotetut kahdeksan lausumaa hylkää talousarvioaloitteet ja päättää että vuoden kaksituhattakaksikymmentä talousarviota sovelletaan ensi vuoden alusta alkaen mietintöön liittyy kolme vastalausetta oppositiolta

arvoisa puhemies hyvät kollegat vakaus ennustettavuus ja luottamus ovat hyvän yhteiskuntapolitiikan aihioita nämä asiat kuulostavat usein itsestäänselviltä mutta ikävä kyllä politiikkaan on pesiytynyt pikavippikulttuuri joka uhkaa pitkäjänteistä ja harkittua toimintaa tuloksia odotetaan heti liian usein on tärkeämpää se miltä näyttää ja kuinka nopeasti asioita tehdään kuin se mitä oikeasti tapahtuu näin ei saa olla suomella on oltava malttia sosiaalisesti ekologisesti ja taloudellisesti kestäviin ratkaisuihin talouspolitiikkaan joka lisää hyvinvointia taloudessa on paljon epävarmuustekijöitä ja työllisyyden paraneminen heikkeni jo edellisen hallituskauden lopulla ja nyt kansainvälinen talous brexit ja euroalueen kasvun hiipuminen tuovat lisää haastetta työllisten määrän arvioidaan vielä kasvavan mutta hyvinvointivaltion tulevaisuus edellyttää vähintään seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysastetta tämä puolestaan edellyttää lisää työllisyystoimia ja niitä hallitus parhaillaan valmistelee työllisyyden vahvistamisessa on aina kaksi puolta on luotava suotuisa ympäristö jotta yritysten on mahdollista kasvaa ja työllistää lisää ihmisiä oleellista on investoinnit osaaminen ja työn tuottavuuden vahvistaminen jotta pärjäämme kansainvälisesti investointeja budjetissa vauhditetaan korottamalla irtaimen käyttöomaisuuden poistot yli kahteensataan miljoonaan euroon teknologiaan ja tuotekehitykseen panostetaan merkittävästi aiempaa enemmän tki panos budjetissa on yli kaksi miljardia ensi vuonna ei mitään pikkusummia ja niillä on varmasti työllisyysvaikutusta työllisyyden vahvistaminen on kuitenkin vuosi vuodelta vaikeampaa koska tuottavuusvaateet kasvavat kansainvälinen kilpailu kiristyy ja työikäiset ikäluokat pienenevät osaavan työvoiman saatavuudesta uhkaa muodostua kasvun kapeikko siksi on tärkeää puuttua työvoiman saatavuuteen kuntakokeilun avulla nivotaan aikaisempaa paremmin yhteen terveys sosiaali koulutus ja työvoimapolitiikkaa nostetaan rakennetyöttömyyden puolelta ihmisiä työelämään palkkatuen parantamisella taas kompensoidaan työvoiman tuottavuutta työsuhteen alkuvaiheessa ja rohkaistaan yrityksiä palkkaamaan ihmisiä ammatillisella työvoimapoliittisella koulutuksella ja muuntokoulutuksella taas vahvistetaan nopeasti työvoiman osaavuutta ja sitä että työpaikkoihin löytyisi osaavia tekijöitä hyvät kuulijat suomi ei pärjää massatuotannolla ja työn hintaa halpuuttamalla meidän on yksinkertaisesti tehtävä asioita entistä fiksummin siksi sosialidemokraateille on erityisen tärkeää että budjetissa näkyy koulutuksen kunnianpalautus osaamiseen ja koulutukseen tulee yhteensä ensi vuonna kolmesataaviisikymmentä miljoonaa lisäeuroa ja ne tulevat tarpeeseen osaamisen resurssia parannetaan tutista tohtorinhattuun ja vahvistetaan perusasioita kuten esimerkiksi lukutaitoa me siirrymme leikkauksista voimavarojen lisäämiseen ja tästä muutoksesta on syytä olla ylpeä koulutus on vahva työllisyysinvestointi nyt ja tulevaisuudessa me kuljemme kohti maksutonta toista astetta ja oppivelvollisuuden pidentämistä kyse on itse asiassa yhtä tärkeästä uudistuksesta kuin peruskoulun luomisessa aikanaan nykymaailmassa yhdeksän vuoden koulutuksella ei pärjää tarvitaan yksinkertaisesti enemmän kyse on tasa arvoisesta elämisen alkutaipaleesta samaan sarjaan kuuluu myös subjektiivisen varhaiskasvatuksen palauttaminen täysimääräisenä jokaiselle lapselle elämä eriarvoistaa siksi on tärkeää että lasten ja nuorten tasa arvoisia mahdollisuuksia parannetaan tasa arvoa lisätään myös julkisia palveluita vahvistamalla ja eläkkeiden perusturvan ja lapsiperheiden etuuksia parantamalla hyvinvointivaltion turvaverkot ovat rapistuneet ja nyt niitä korjataan aktiivimallin purkaminen kuuluu tähän samaan kokonaisuuteen lisäksi tarvitaan kuitenkin kokonaisvaltainen sosiaaliturvaremontti joka lisää osallisuutta poistaa köyhyyttä kannustaa koulutukseen ja työhön kannattaa muistaa että myös muilla kuin varsinaisilla työllisyystoimilla on vaikutusta työllisyyteen esimerkkinä budjetissa olevat panostukset mielenterveysstrategiaan ja nuorten ja lasten harrastuksiin mielenterveydenhäiriöt ovat nykyisin suurin työkyvyttömyyden syy jos lapsella on yksikin harrastus se ennaltaehkäisee syrjäytymisriskiä merkittävästi kaikki se mitä teemme tai jätämme tekemättä ilmastopolitiikassa nyt vaikuttaa lasten ja nuorten tulevaisuuteen pieni osaava suomi voi kehittää uutta ilmastoteknologiaa ja ratkaisuja jotka vahvistavat maamme vientiä ja lisäävät työpaikkoja ratkaisuja jotka voivat hyödyntää muiden maiden toimia hiilivapaus tulee kuitenkin toteuttaa sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisesti siten että koko suomi pidetään mukana hyvät kollegat hankaliin haasteisiin ei ole helppoja ratkaisuja niitä ei pysty tiivistämään sloganiksi ei edes kolmenkymmenen sekunnin videoksi isot ratkaisut syntyvät monista pienistä asioista uskon ja luotan eduskunnan enemmistön malttiin rakentaa sosiaalisesti ekologisesti ja taloudellisesti kestävää suomea ja tähän työhön sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä on valmis ja kannattaa valtiovarainvaliokunnan mietintöä

arvoisa herra puhemies pihtiputaanmummo ja jämsänäijä kyselevät ihmeissään missä viipyvät nolla pilkku seitsemän hoitajamitoitus hoitotakuu tuhat lääkäriä ja neljätuhatta hoitajaa peruspalveluministeri kiuru te lupasitte ylen aamu tvssä kolmas seitsemättä tänä vuonna näistä esityksiä tämän syksyn aikana onko lupauksillenne käynyt samoin kuin vappusatasellenne ja vasemmistoliiton sadanyhden euron opintorahan korotukselle katteettomia lupauksia näiden hallitus lisää miljoonilla puoluetukia ja jatkaa kaikkien kahdeksankymmenenkolmen poliittisen avustajansa palkkausta niitähän perusteltiin eu puheenjohtajuudella hallitus ei ole huomannut että puheenjohtajuus päättyy vuodenvaihteessa perussuomalaiset vaatii leikkauksia kaikkiin poliittisen toiminnan määrärahoihin määrärahoihin ja poliittisten suojatyöpaikkojen karsimista moitimme myös vaalilupausten pettämistä arvoisa puhemies talousarvion voi tiivistää näin kokonaisveroaste nousee velka kasvaa ja työttömyys lisääntyy suomen pankki julkisti kaksikymmentä minuuttia sitten talousennusteensa sen mukaan kaksituhattakaksikymmentäyksi vuonna talouskasvu on yksi pilkku yksi prosenttia ja kaksituhattakaksikymmentäkaksi vuonna yksi pilkku kolme prosenttia eli se hidastuu suomen pankki toteaa katsauksessaan kuluttajien luottamus on heikentynyt jyrkästi edelleen työmarkkinat jäähtyvät kun talouskasvu hidastuu ja työn kysynnän kasvu heikentyy ensi syksynä pitäisi olla kolmekymmentätuhatta työpaikkaa lisää mutta talousarvio tuhoaa eduskunnan tietopalvelun mukaan viisituhatta työpaikkaa julkisen talouden tasapaino pitäisi saavuttaa vuonna kaksikymmentäkolme mutta talousarvio kasvattaa alijäämää kahdella pilkku kahdella miljardilla hallituksen kaksi päätavoitetta siis karkaavat saavuttamattomiin tämä tietää seuraavalle hallitukselle vaikeita päätöksiä vuoden kaksituhattaviisitoista kevään tapaan silloin olimme katastrofin partaalla nykypolitiikalla tämä toistuu vuonna kaksikymmentäkolme hallitus ulkoisti työllisyyspolitiikkansa seitsemälle työryhmälle niissä ei ole puoleen vuoteen saatu aikaan muuta kuin kuntakokeilun jatkaminen hallitus alistuu etujärjestöjen orjaksi ja saamattomuuteen talouden tasapainotus ja työllisyystavoite ovat erittäin tärkeitä mutta toimenpiteet puuttuvat ottakaa vastuu ministerit sakn pääekonomisti ilkka kaukoranta varoitti jo viime keväänä että hallituksen työllisyystavoite lähes väistämättä johtaa sosiaaliturvan leikkauksiin tällä tiellä ollaan jo ensi syksynä umpikuja uhkaa valtiovarainvaliokunnan mietinnössä varoitetaan että julkiseen talouteen ei synny sellaista liikkumavaraa jolla voidaan varautua tuleviin taantumiin ja väestön ikääntymisestä aiheutuviin mittaviin menopaineisiin tämä varoitus on syytä ottaa vakavasti on huolestuttavaa hallitus ottaa velkaa ja myy valtion omaisuutta ja käyttää näitä varoja kulutusmenoihin näin tekee vain hullu mies huittisista ja marinin marinin kulmunin vasemmistohallitus syövät enemmän kuin tienaavat miksi hallitus ei ole puuttunut edes kohtaanto ongelmaan jo nyt esimerkiksi kohtuuhintaisen vuokra asuntotuotannon määrä romahtaa ensi vuonna muuttotukeen löytyy hyvin niukasti rahaa yritysten poisto oikeuksia helpotetaan hyvin rajatusti tutkimus kehitys ja innovaatiot jäävät riittävää rahoitusta vaille hallitus lupaa palkkatukea mutta se sopii vain vajaatyökykyisille muutoin se on kallis keino ja syrjäyttää aitoja työpaikkoja korot ovat nollassa mutta siitä huolimatta investoinnit ovat syy on luottamuksen puute joka kohdistuu punavihreään hallitukseen se palautuu vain teoilla ei tyhjillä lupauksilla perussuomalaiset vaatii pikaisia yritys ja työllisyystoimenpiteitä julkistamme pian oman yli kahdeksannenkymmenennen kohdan työllisyystoimenpideohjelman työn ja yrittäjyyden edistämiseksi palaamme siihen myöhemmin arvoisa puhemies perussuomalaiset vaatii realistista ilmastopolitiikkaa se pitää suhteuttaa ongelmaan suomen päästöt ovat noin yksi pilkku yksi promillea globaaleista päästöistä saastuttaja maksaa on perussuomalaisten linja kotimaassa kuin kansainvälisesti hallitus panee ilmastopolitiikkansa raskaimmin maaseudun vähävaraisten ihmisten sekä autoilijoiden ja yrittäjien maksettavaksi sama intoilu uhkaa johtaa maailman puhtaimman tuotannon siirtymiseen niihin maihin joissa ei päästöistä välitetä hiilitulleja peräänkuulutamme historian rajuin kuntatalouden kriisiytyminen on johtamassa jopa kahden viiva viiden prosenttiyksikön veroprosentin kiristyksiin velanoton kasvuun yt neuvotteluihin irtisanomisiin ja muun muassa vanhuspalvelujen ja koulupalvelujen heikkenemiseen perussuomalaiset vaatii hallitukselta kiireesti kuntien tehtävien uudelleenarviointia kunta valtio suhteen uudistamista ja valtiolta lisärahaa kuntapalveluihin myös aluepolitiikkaa on tehostettava alueellinen ja sosiaalinen eriarvoistumiskehitys on katkaistava tuemme lisäyksiä koulutukseen perusturvaan eläkkeisiin sen sijaan polttonesteiden veron kahdensadanviidenkymmenen miljoonan euron korotus lyö rajusti päin työllisyyttä yrittäjyyttä ja oikeudenmukaisuutta isku on pahin maaseudun vähävaraisille ihmisille muistutamme että hallitus kiristää talousarvioehdotuksensa mukaan kokonaisveroastetta ensi vuonna nolla pilkku kolmella prosenttiyksiköllä kuntaveron ja maksujen korotukset tulevat vielä tähän päälle pieni ja keskituloisen palkan tai eläkkeensaajan käytettävissä oleva rahamäärä ei ensi vuonna kasva tämä on kohtuutonta vähävaraisia kohtaan arvoisa puhemies esitämme leikkauksia tehottomiin elinkeinotukiin emme kuitenkaan maataloustukiin joita eu rajusti leikkaa presidentti mauno koivisto totesi aikanaan että valtio jonka vaihtotase on negatiivinen ja joka velkaantuu ei voi voi antaa vastikkeetonta rahaa ulkomaille kun näin nyt on esitämme leikkausta näihin määrärahoihin sosiaalidemokraattisen koiviston neuvon mukaan arvoisa puhemies perussuomalaisten vastalauseessa on satayhdeksänkymmentäkaksi lausumaehdotusta ne ja määrärahaesityksemme ovat sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisia ja kansallista etuamme kestävästi edistäviä lisäyksiä ja vähennyksiä sekä toimenpiteitä

arvoisa puhemies hyvät ministerit hyvät edustajakollegat ja muut paikallaolijat ihmiset odottavat työtä monelle perheelle olisi ollut odotettu joululahja saada työtä isälle tai äidille sitä ei näytä tämä joulu tuovan eikä ensi vuosikaan kokoomus on huolissaan siitä suunnasta mihin marinin hallitus on perinnöksi saamallaan ohjelmallaan ja ensi vuoden budjetillaan maatamme viemässä kokoomuksen välikysymykseen kaatuneen rinteen hallituksen perintö oli huono ja pesä velkainen sitä ei olisi pitänyt ottaa sellaisenaan uuden hallituksen nyt olisi ollut mahdollista ja olisi pitänyt tehdä myös ulkopuolisten asiantuntijoidenkin vaatimia ja esittämiä korjauksia te arvoisa hallitus ette tätä halunneet meistä ja myös lukuisista asiantuntijoista se olisi ollut välttämätöntä teille tarjottiin mahdollisuutta korjata ja täsmentää talous ja työllisyyspolitiikkaanne hallituksen vaihtuessa mutta te ette tähän tarttuneet arvoisa puhemies kokoomus on julkaissut oman vaihtoehtonsa se osoittaa että nykyiselle politiikalle on olemassa vaihtoehto joka on itse asiassa sosiaalisesti oikeudenmukaisempi reilumpi ja aidosti kasvua ja työllisyyttä tukeva suomelle ja suomalaisille parempi

myös pääomittaisimme yliopistoja ja ammattikorkeakouluja miljardilla eurolla ihan kohtuullisellakin tuotto odotuksella se toisi vuositasolla tästä tulevaisuuteen noin viisikymmentä miljoonaa korkeakouluille lisää me käyttäisimme valtion omaisuutta siis vastuullisesti emme parissa vuodessa perintöämme pois tuhlaten arvoisa puhemies samaa kokoomuksen vastuullista linjaa osoittaa se että me rahoittaisimme pääradan ja turun tunnin junan rakentamista jo ensi vuonna ja myös itäradan suunnittelu saataisiin liikkeelle meillä on näihin isoihin liikennehankkeisiin kestävä kolmen miljardin rahoitus niillä vahvistettaisiin talouttamme torjuttaisiin ilmastonmuutosta sekä helpotettaisiin suomalaisten arjen sujuvuutta arvoisa puhemies ihmiset ovat huolissaan huomisesta eivätkä nämä teidän toimenne arvoisa hallitus lisää luottamusta tai vähennä epäluottamusta esimerkiksi peruspalveluministeri krista kiuru puhuu kauniisti terapiatakuusta ja toistelee tahtotilaa ja huolta

arvoisa hallitus petätte kokoomus esittää tarvittavan viidenkymmenenviiden miljoonan määrärahan siihen että ensi vuonna voidaan mennä kohti tuota kahdeksaatuhatta poliisia eli tuhat poliisimiestä ja naista lisää mutta silloin kun te arvoisa hallitus teette oikein kokoomus tukee sitä ja antaa kiitosta kokoomus tukee lapsilisien korotuksia opiskelijoiden aseman vahvistamista ja myös pienimpien eläkkeiden takuueläkkeen viidenkymmenen euron ja kansaneläkkeen kolmenkymmenenneljän euron korotuksia ne tulevat enemmän kuin tarpeeseen sen sijaan me emme leikkaisi kotitalousvähennystä vaan parantaisimme sitä ikäihmisille emme myöskään korottaisi bensan ja dieselin hintaa meille ei myöskään käy hallituksen linja jossa lukuisien työssäkäyvien suomalaisten verotuksen annetaan kiristyä me keventäisimme kaikkien työssäkäyvien ja eläkeläisten verotusta

jos ette arvoisa hallitus meitä halua kuunnella pitää kysyä miksi ette kuuntele euroopan komissiota ja kansainvälistä valuuttarahastoa imfää molemmat ovat huolissaan teidän toimistanne ja toimimattomuudestanne imf on todennut että teidän toimin ei maamme talous ole tasapainossa vuonna

mitä tässä tilanteessa tekee keskusta keskusta ilmoittaa että pilkkuakaan ei tarvitse hallitusohjelmassa muuttaa ehkä ensimmäistä kertaa historiassa meillä on hallitus joka esittelee työttömyyttä lisäävän budjetin siis hallituksen toimet eivät paranna työllisyyttä vaan asiantuntijoiden arvion mukaan lisäävät maahamme työttömyyttä kateeksi ei käy teitä arvoisa uusi työministeri haatainen teidän työnne entisestään vaikeutuu kateeksi ei käy myöskään uutta katri kulmunia saatte perinnöksi rinteen hallituksen velkaisen pesän talousarvion joka lisää velkaa ja laskee työllisyyttä tätäkö on se teidän peräänkuuluttamanne uuden sukupolven punamulta tätä menoa te arvoisa valtiovarainministeri kulmuni saatte ulkopuolisen pesänselvittäjän jos ette ota asiantuntijoiden huolia vakavasti me kokoomuksessa emme voi katsoa vierestä kun maamme talous ja työllisyys menevät huonompaan suuntaan olemme esittäneet hallituksen vastuuttomalle politiikalle vastuullisen vaihtoehdon joka olisi suomelle ja suomalaisille hallituksen esitystä parempi

eduskunta toteaa että hallitus ei osoita sitoutumistaan hallitusohjelmaan kirjattuihin talouspolitiikan tavoitteisiin keskeisiä tavoitteita seitsemänkymmenenviiden prosentin sekä julkisen talouden tasapainosta voidaan pitää kannatettavina ongelma on että hallitukselta puuttuvat konkreettiset keinot tavoitteiden saavuttamiseksi hallituksen tavoitteena on ottaa vähemmän velkaa ja nostaa työllisyyttä ensi vuoden talousarvioon sisältyvät toimet kuitenkin lisäävät velkaa ja laskevat työllisyyttä hallituksen toiminta ei herätä luottamusta ja uskoa siihen että hallitus on tosissaan tavoittelemassa julkisen talouden tasapainoa ja korkeampaa työllisyyttä

arvoisa puhemies

korotamme pienimpiä vanhempain ja sairauspäivärahoja jatkamme työtä lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi ja ehdotamme että jatkossa syntyvyyden vähenemisestä koituva laskennallinen säästö lapsilisiin pidetään lapsilisämomentin sisällä ja kohdistetaan lyhentämättömänä lapsilisien korottamiseen maltilliset veronalennukset kohdennamme pieni ja keskituloisille suomalaisille ansiotason nousua ja inflaatiota vastaavat taulukkotarkistukset tehdään kaikkiin tuloluokkiin näin kompensoidaan valmisteverojen kuten polttoaineiden veronkorotusten

arvoisa puhemies oikeisto opposition esittämien vaihtoehtobudjettien perusteella voi sanoa että sekä perussuomalaisten että kokoomuksen johdolla politiikka olisi kovin toisenlaista se olisi kovaa kylmää ja kahtia jakavaa kokoomuksen arvomaailma

kiteytyy ehdotukseen jonka mukaan työttömien eläkekertymä lakkautettaisiin jotta kaikista hyvätuloisimmille voitaisiin antaa mojova veronkevennys tämä on poikkeuksellisen härski ehdotus jopa oikeiston mittapuulla perussuomalaisten vaihtoehdolla ei ole taloudellista uskottavuutta koska sen

arvoisa puhemies keskustan linja on aina ollut koko suomen tasapainoinen kehittäminen tämä näkyy myös budjetissa teiden ratojen ja muiden väylien kunnostamiseen ja rakentamiseen tulee lisää rahaa

poliisien määrää lisätään koko maassa maa ja metsätalouden kannattavuutta parannetaan samalla kun huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta esimerkiksi vapaaehtoinen metsiensuojeluohjelma metso saa lisää rahaa rahoitusta osoitetaan myös luonnonhaitta

ja ympäristökorvauksiin uusiin luomusitoumuksiin

makeran pääomittamiseen ja biokaasuun budjetissa tunnistetaan ja tunnustetaan toden teolla ensimmäisen kerran niin sanottujen seutukaupunkien merkitys

suomen pärjäämiselle esimerkiksi kovia viime vuosina kokenut savonlinna saa tuntuvasti uusia koulutuksen aloituspaikkoja hallituksen päätökset vahvistavat kuntataloutta ensi vuonna hallitus korvaa ohjelmansa mukaisesti päätöksistään aiheutuvat rasitukset kunnille täysimääräisesti silti kuntien väliset erot ovat yhä kasvussa kuntien tulot ja menot eivät ole tasapainossa ja suurin yksittäinen selittävä tekijä on kasvussa olevat sote menot siksi kenelläkään tässä salissa ei voi olla enää epäselvyyttä siitä että sote uudistuksen toteutuminen on välttämätöntä sille toivoisin myös opposition tukea kannustaisin hallitusta pohtimaan keinoja kuntien talouden vahvistamiseen myös lyhyellä aikavälillä arvoisa puhemies viiden hallituspuolueen yhteisenä tavoitteena on eheämpi suomi keskustan eduskuntaryhmä antaa täyden tukensa valtion ensi vuoden budjetille

edustaja suomelalla on puheenvuoro arvoisa puhemies ensi vuonna alkaa uusi vuosikymmen ja sitä myötä uusi aikakausi siksi on ollut hienoa nähdä että suomi ja pääministeri marinin hallitus ovat nousseet kansainvälisesti juhlituksi esimerkiksi siitä mitä uuden aikakauden politiikka voi parhaimmillaan olla

pelkkiä juhlapuheita tarvitaan myös uskallusta tunnistaa epäkohtia ja puuttua niihin vaikka se vaatisi erittäin epämiellyttävien asioiden tuomista julki joka kolmas suomalaisista naisista on kokenut elämänsä aikana väkivaltaa ja seksuaalisen häirinnän kohdalla luku on vielä järkyttävämpi kahdeksankymmentä prosenttia sukupuolittunut väkivalta onkin yksi suomen suurimmista ongelmista tämän hallituksen tavoite on että yksikään väkivaltaa kokeva ei jää yksin se vaatii niin lakien uudistamista kuin kunnon lisäpanostuksia käytännön työhön ja niin tämä hallitus tekee jo tästä ensimmäisestä budjetista lähtien turvakoteja ja seksuaalirikosten uhreja auttavia tukikeskuksia perustetaan tällä hallituskaudella ennätystahtiin auttaviin puhelimiin ja muihin matalan kynnyksen palveluihin panostetaan yhdenkään ihmisen ei pidä joutua kuuntelemaan varatun numeron piippausta hädän hetkellä samalla poliisien määrää lisätään ja kaikkien viranomaisten osaamista yhdenvertaisuus ja ihmisoikeusasioissa kehitetään myös päiväkotien ja koulujen yhdenvertaisuus ja seksuaalikasvatukseen panostetaan jotta jatkossa jokainen osaa suojella omia ja muiden rajoja arvoisa puhemies yhdenvertaisuus vaatii toimia politiikan jokaisella osa alueella tiedossa on että juuri tytöt naiset ja vähemmistöt kärsivät kaikista eniten kriiseistä oli kyse sitten ilmastokatastrofista tai sodasta siksi tasa arvoa ilmastotoimia ja rauhaa ei voi erottaa toisistaan juuri vakaan ja turvallisen tulevaisuuden tähden tämän hallituksen tärkein tavoite on rakentaa maailman ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointivaltio viime viikon surullisenkuuluisaksi kääntynyt madridin ilmastokokous vain vahvistaa suomen ja euroopan merkitystä ilmastonmuutoksen hidastamisessa kun suurvaltojen johto kääntyy kohti itsekästä ja lyhytnäköistä oikeistopopulismia meidän on noustava entistä vahvemmaksi vastavoimaksi puolustamaan maapallon pitämistä elinkelpoisena me emme saa antaa tämän maailman bolsonarojen ja trumpien pilata lasten tulevaisuutta aikaa ei ole hukattavaksi ilmastonmuutos ei ole jossain hamassa tulevaisuudessa vaan sen vaikutukset näkyvät jo nyt australiassa roihuavat valtavat maastopalot venetsian upeat maailmanperintökohteet uhkaavat hukkua välimereen lähi idässä vesi ja viljelymaa loppuvat kesken jo pitkään pahentuneen kuivuuden ja aavikoitumisen tähden mikä kiihdyttää alueen konflikteja tämä näkyy kipeällä tavalla esimerkiksi syyriassa siksi ilmaston elinkelpoisuudesta huolehtimisella on yhä keskeisempi rooli sotien ennaltaehkäisyssä mikä lienee tämän salin jaettu tavoite se on sitä paljon puhuttua paikan päällä auttamista samalla ei pidä unohtaa että juuri pohjoinen luonto on ilmastonmuutokselle kaikista haavoittuvaisinta maapallon keskilämpötilan nousu voi johtaa jopa kolminkertaiseen lämpenemiseen arktisella alueella uhattuna on paitsi lapin ainutlaatuisen kaunis luonto myös matkailu ja kaikki muut säällisestä säästä riippuvaiset elinkeinot tämän kehityksen pysäyttämisessä on suomen otettava aktiivinen rooli näin toimimme ilmastokokouksissa ja näin toimimme myös kotimaassa suomen luontoa suojella missään muualla kuin täällä ja siksi hallitus tekee historiallisen sadan miljoonan panostuksen luonnonsuojeluun lisäksi valtiovarainvaliokunta esittää lisäpanostusta luontomatkailuun ja kansallispuistojen kunnossapitoon jotta yhä useampi pääsee nauttimaan maamme upeista luontokohteista ilmastotoimia tämä hallitus tekee ensi vuonna kahden miljardin euron edestä kuten budjettimietinnön alussa kuvataan me investoimme raiteisiin pyöräteihin sekä niin kotien kuin yritysten energiaremontteihin muutos kohti hiilineutraalia taloutta ei nimittäin tapahdu yhdellä suurella loikalla vaan miljoonin pienin askelein siksi on syytä varmistaa että jokainen eteenpäin astuva saa vanhan tilalle jotain uutta mielellään jotain parempaa muutos ei nimittäin ole sama asia kuin luopuminen siksi ilmastotoimet kulkevat käsi kädessä hyvinvointivaltion kehittämisen kanssa perusturvaa korotetaan pienituloisten verotusta kevennetään sosiaali ja terveydenhuoltoa kehitetään ja koulutukseen panostetaan näin varmistetaan että kaikki pysyvät mukana muutoksessa hiilineutraalin hyvinvointivaltion rakentaminen on haastavaa mutta ei mitenkään mahdotonta maailman parhaiden yhteiskuntamallien rakentamiseen on suomessa pystytty ennenkin ja se on tehty nimenomaan vaikeina aikoina nykymuotoinen hyvinvointivaltio rakennettiin kahden maailmansodan raunioille samalla se kuitenkin rakennettiin myös halvan fossiilisen energian varaan on täysin selvää että tämä aika on ohi jopa yhdysvaltain kovimmat kapitalistit vetävät rahojaan pois fossiilitaloudesta he eivät tee sitä hyvää hyvyyttään vaan koska helposti hyödynnettävät ja halvat fossiiliset polttoaineet alkavat loppua fossiilitalouden riskit ovat yksinkertaisesti liian kovat ainakin institutionaalisille sijoittajille kuten tahoille jotka hallinnoivat tuhansien ihmisten eläkevaroja samalla esimerkiksi raideinvestoinnit ja uusiutuva energia tarjoavat vakaan ja houkuttelevan sijoituskohteen tätä finanssitalouden murrosta ei ole syytä vähätellä samalla on kuitenkin selvää että nykymallinen fossiilikapitalismi ei korjaa itse itseään riittävän perusteellisesti tai nopeasti talouden rakenteiden korjaaminen vaatiikin sekä kasvavaa yritysvastuuta että määrätietoista politiikkaa saastuttaminen aiheuttaa suoraa haittaa jolle on asetettava selkeä hintalappu ei voi olla niin että yhteistä ilmastoa saa pilata ilmaiseksi vielä vähemmän hyväksyttävää on saastuttamisen tukeminen uusia ratkaisuja kehittävien yritysten kustannuksella siksi tämä hallitus uudistaa koko verojärjestelmän ja käy läpi etenkin yritystuet tarkalla kammalla saastuttamisen sijaan on tuettava uusien ratkaisujen kehittämistä tutkimusta ja koulutusta talouden rakenteita on muutettava koska ole kestävää valaa hyvinvointivaltion pohjaa auttamatta vanhanaikaisille ja saastuttaville toimintatavoille kaiken on muututtava sillä kuolleella planeetalla ei ole sen koommin velkakelloja kuin hyvinvointivaltioitakaan nyt on kiire varmistaa että maapallo on elinkelpoinen vielä neljänkymmenen vuoden kuluttua silloin kun tänä syksynä koulunsa aloittaneet lapset yltävät tämän salin keski ikään eli neljäänkymmeneenseitsemään ikävuoteen maailman ensimmäisen hiilineutraalin hyvinvointivaltion rakentaminen ei tapahdu helposti hätäisesti tai ilmaiseksi mutta silti se on tehtävä tämä budjetti on vasta alkua ja tällä tiellä meidän on jatkettava jotta kaksituhattakaksikymmentä luvusta tehdään se vuosikymmen kun maailma kääntyy vihdoinkin kestävän kehityksen tielle

arvoisa puhemies

yhdessä askel kerrallaan kyettävä purkamaan ihmisten ja alueiden välistä eriarvoisuutta rakennettava tasa arvoista ja yhdenvertaista maata jossa jokainen ihminen voi kokea olevansa arvokas ja merkityksellinen arvoisa puhemies tämä hallitus haluaa rakentaa luottamusta ja tulevaisuudenuskoa myös työllisyyspolitiikallaan ihmisiä kyykyttänyt aktiivimalli jää ensimmäinen tammikuuta vihdoin historiaan pitkäaikaistyöttömyyttä ei vähennetä leikkaamalla pitkäaikaistyöttömiltä vaan suuntaamalla voimavaroja palveluihin ja koulutukseen erityisesti nuorten ja yli viisikymmentä vuotiaiden työttömien työllistymisen varmistaminen vaatii meiltä jokaiselta valmiutta palveluiden kehittämiseen ja myös asenneilmaston muutokseen niin nuorille kuin vanhemmillekin työttömille on kyettävä rakentamaan toimivat polut työelämään ja inhimilliseen toimeentuloon ketään ei saa eikä ole myöskään varaa jättää yhteiskunnan ulkopuolelle te toimistojen toimintamenoihin varataan ensi vuonna satayhdeksänkymmentäseitsemän miljoonaa euroa kahdellakymmenelläviidellä miljoonalla lisäeurolla voimme parantaa yksilöllisiä palveluita ja yhteistyötä työnantajien kanssa lisäksi uudistetaan muun muassa palkkatukijärjestelmä toteutetaan työkykyohjelma ja kuntakokeilut edellisen oikeistohallituksen keppilinja vaihtuu nyt kestävään työllisyyspolitiikkaan kannusteet ihmisten työllistämiseen voivat olla myöskin positiivisia

ja nuoriin tämä on erityisen tärkeää kun tilastot osoittavat että lapsiperheiden köyhyys on kasvanut jo useamman vuoden ajan terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen thln mukaan jopa sataviisikymmentätuhatta suomalaislasta elää köyhyydessä tämä on sataviisikymmentätuhatta suomalaislasta liikaa panostukset varhaiskasvatukseen ja koulutukseen ovat aivan keskeisiä jotta voidaan katkaista tämä periytyvän köyhyyden kierre ja taata kaikille suomalaislapsille yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään tämä hallitus pienentää ensi vuonna ryhmäkokoja päiväkodeissa samalla palautetaan kaikille lapsille oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen riippumatta siitä mikä on vanhempien työllisyystilanne arvoisa puhemies panostukset kasvatukseen ja oppimiseen ovat myös investointeja tulevaisuuteen suomen tärkein kilpailuvaltti on korkea osaamistaso tulee korostumaan entisestään kun teknologia tulevaisuudessa kehittyy nopeammin ja nopeammin siksi investoinnit osaamiseen ovat aivan keskeisiä suomen työllisyyden ja hyvinvoinnin kasvattamiseksi koulutusleikkausten jäljiltä töitä riittää edellisellä kaudella opetuksesta ja koulutuksesta leikattiin yksinään yhdeksänsataaneljäkymmentä miljoonaa euroa tämä oli todella lyhytnäköistä politiikkaa suomalaisen peruskoulun vahvuutena on pitkään pidetty sitä että se takaa kaikille kaikille suomalaisille tasavertaiset mahdollisuudet taustasta huolimatta nyt tuoreimman pisa tutkimuksen tulokset osoittavat että taustan vaikutus lukutaitoon ja oppimistuloksiin näyttää voimistuvan siksi on tärkeää että hallitus käynnistää ensi vuonna varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja tasa arvon kehittämisohjelman meidän pitää kaventaa ja ennaltaehkäistä oppilaiden oppimiseroja vahvistaa oppimisen tukea ja kehittää lukutaitoa ensi vuoden budjetti tuo myös lukioille ja ammattikouluille lisäresursseja ammatillinen koulutus saa ensi vuonna sata miljoonaa euroa uusien opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen koulutusleikkausten aika on ohi me panostamme kaikkien yhtäläisiin koulutusmahdollisuuksiin ja koulutuksen laatuun näin vähennämme eriarvoisuutta ja luomme pohjan hyvinvoivalle suomelle jossa elinikäinen oppiminen mahdollistuu muuallakin kuin juhlapuheissa arvoisa puhemies viimeisenä muttei vähäisimpänä haluan nostaa esille sen että suomen ja suomalaisten hyvinvointi linkittyy tiiviisti yhteen myös luonnon hyvinvoinnin ja monimuotoisuuden turvaamisen kanssa siksi luonnonsuojelurahoja korotetaan yhteensä sadalla miljoonalla eurolla heti vuoden tulemme muun muassa elvyttämään vaelluskalakantoja toteutamme vesiensuojeluohjelman kunnostamme perinneympäristöjä ja vahvistamme myös luontomatkailun edellytyksiä ja jotta siellä korvatunturilla olisi myös jatkossa lunta talvisin jatkamme ensi vuonna toimintaamme hiilineutraalin suomen edistämiseksi siihen rakentuu moninaisesti niin raaka aineiden resurssiviisas käyttö kiertotalouden toimintamalleja hyödyntäen kuin uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja työpaikkojen ja työpaikkojen luonti ilmastonmuutos on suomelle aito mahdollisuus uudistua luoda innovaatioita ja varmistaa myös kestävä teollinen toiminnallinen ja palvelullinen toimintapohja pitkälle tulevaisuuteen esimerkiksi veden energian ravinnon ja polttoaineiden ympärillä tapahtuvan kehitystyön parissa

arvoisa puhemies koko talousarvion kuten koko hallitusohjelman johtotähtenä on työllisyystavoite eli työllisyysasteen nosto vähintään seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin vaalikauden loppuun mennessä olemme oikealla tiellä lokakuussa kaksituhattayhdeksäntoista työllisyysaste oli seitsemänkymmentäkaksi pilkku seitsemän prosenttia ja työttömyysaste kuusi pilkku seitsemän prosenttia nyt käsiteltävänä olevan talousarvioesityksen mukaan työllisten määrä ja työllisyysaste nousevat seitsemäänkymmeneenkolmeen pilkku neljään prosenttiin vuoteen mennessä hallitus tekee kaikkensa saavuttaakseen seitsemänkymmenenviiden prosentin tavoitteen siitä kaksi vuotta myöhemmin tämä talousarvio on alijäämäinen mikä ei koskaan ole hyvä tänä vuonna alijäämä on yksi pilkku seitsemän miljardia ensi vuonna kaksi pilkku kaksi miljardia alijäämän kasvu johtuu osittain suhdanteiden heikkenemisestä mutta pääosin siitä että luomme edellytyksiä tulevaisuuden kilpailukyvylle panostuksilla tasa arvoon sosiaalisten erojen kaventamiseen koulutukseen ja teollisuuden kilpailukykyyn on hintansa ensi vuoden talousarvio parantaa monin tavoin suomen teollisuuden kilpailukykyä kaksinkertaisten poistojen mahdollistaminen auttaa meitä kuromaan umpeen sitä investointivajetta joka meillä on kilpailijoihimme verrattuna ensi vuonna hallitus esittää myös kannustimia aineettomien investointien edistämiseksi energiaverouudistuksen yhteydessä teollisuuden sähköveroa alennetaan kohti eurooppalaista vähimmäistasoa se on valtava kädenojennus maamme teollisuudelle joka tuottaa yhteiskuntamme kannalta elintärkeitä vientituotteita ja lisäarvoa

arvoisa puhemies tasa arvosta puhuttaessa mahdollisuuksien tasa arvo on aivan keskiössä miten voimme tarjota kaikille yhtäläiset mahdollisuudet viimeisimmät pisa tulokset osoittivat että koululaitoksemme edelleen pärjää kansainvälisessä vertailussa mutta se ei ole niin tasavertainen kuin sen pitäisi olla koulujen ja oppilaiden väliset erot kasvavat tähän ongelmaan tulee puuttua ja niin me myös teemme valtiovarainvaliokunnan konkreettinen panostus lukutaitoon keskittyy yhteen keskeiseen ongelmaan lapset eivät lue entiseen tapaan varsinkaan pojat eivät lue tarpeeksi arvoisa puhemies tulevaisuuden talouden rakentaminen on aloitettava perusteista se rakennetaan jokaisen rajoittamattomasta oikeudesta varhaiskasvatukseen nyt se toteutuu se rakennetaan tasa arvoisesta koulutuksesta sen suhteen otamme useita edistysaskelia se rakennetaan yritteliäistä ja rohkeista nuorista jotka ymmärtävät miten talous toimii ja jotka saavat kokeilla siipiään tässä budjetissa nuori yrittäjyys ohjelma saa lisämäärärahan jonka avulla se pystyy laajentamaan toimintaansa siten että se tavoittaa entistä useamman se on hieno asia arvoisa puhemies työllisyysasteen nostamisen osalta valtiovarainvaliokunta korostaa monipuolisten toimenpiteiden tärkeyttä mikään yksittäinen uudistus ei paranna työllisyyttä riittävästi vaan tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan useita toimenpiteitä muun muassa työvoimapolitiikan palvelurakennetta on parannettava työkykyä edistettävä ja kohtaanto ongelmaa helpotettava lisäksi uudet tutkimukset osoittavat että työperäisen maahanmuuton lisäämisestä olisi huomattavia hyötyjä suomen taloudelle siksi on äärimmäisen tervetullutta että työlupien saannille asetetaan kuukauden enimmäisaika

arvoisa puhemies kaikki nämä toimenpiteet ovat tarpeen koska maamme huoltosuhde heikkenee tulevina vuosikymmeninä tarvitaan sote uudistus joka ottaa tämän haasteen vakavasti ja asettaa ihmisen hoitotarpeen keskiöön arvoisa puhemies kun tämä budjetti on toteutettu ja tämä hallitusohjelma viety läpi suomi on nykyistä tasa arvoisempi nykyistä oikeudenmukaisempi nykyistä turvallisempi nykyistä ilmastofiksumpi nykyistä yritysystävällisempi ja parempi paikka elää siitä kaikkien tässä salissa tulisi olla tyytyväisiä

edustaja laukkasella on

puheenvuoro
arvoisa puhemies suomi on erikoisessa tilanteessa
talouden kasvu hidastuu työllistyminen hidastuu syntyvyytemme laskee nopeimmin koko euroopan alueella ja samaan aikaan suomi on myös euroopan nopeimmin vanheneva kansa tähän vielä kun lisäämme sen että myös lapsiperheköyhyys on hyvin mittavaa niin meillä on aikamoinen paketti tässä puhemies tässä on viisi vakavaa syytä joiden pitäisi näkyä tässä talousarviossa keskeisinä toimenpiteiden kohteina näin ei nyt valitettavasti tapahdu työllisyys on keskeinen tavoite koko hallituksella ja myös koko eduskunnalla ymmärrämme että korkea työllisyysaste on maamme tulevaisuus

nopein tapa edistää työllisyyttä on yrittäjyyden voimakas edistäminen siis voimakas edistäminen tämä talousarvio ei tuo siihen riittävästi panoksia vaikka se on lähtenyt hyvään suuntaan siitä tunnustus yrittäjät eivät ole pyytäneet rahaa he ovat vain pyytäneet oikeutta päättää omista asioistaan tämä liike ei tässä hallituksen esityksessä näy vaaleja ennen vanhustenhoidon surkea tila tuli kaikkien tietoon hallituspuolueet niin kuin muutkin puolueet lupasivat asiaan nopeaa korjausta mutta tämä talousarvio ei tuo tämän tilanteen korjaamiseen luvattuja panostuksia puhemies kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehto pitää sisällään parannuksia erityisesti kolmeen merkittävään asiakokonaisuuteen nämä ovat sellaisia teemoja joihin haluamme kiinnittää erityistä huomiota ja joihin toivomme lisäpanostuksia nämä kolme kokonaisuutta liittyvät perheisiin terveyteen ja hyvinvointiin sekä suomen elinvoimaisuuteen haluamme nostaa nämä kokonaisuudet laajaan keskusteluun sillä näemme että näitä ei ole riittävästi huomioitu hallituksen politiikassa ja talousarvioesityksessä kestävä talous on elinehto hyvinvointivaltion tulevaisuudelle hallituksen esittämät parannukset eläkkeisiin perusturvaan koulutukseen ja varhaiskasvatukseen ovat hyviä ja kannatettavia ilman kestävää taloutta joudumme kuitenkin ennemmin tai myöhemmin tilanteeseen jossa näitä ja monia muita hyvinvointiyhteiskunnan palveluita joudutaan tarkastelemaan uudelleen hallituksen talouspolitiikka lepää sen olettamuksen varassa että talous kasvaa ja työllisyys parantuu näin ei tule tapahtumaan itsestään

kuten täällä on jo todettu

ikään kuin keskiössä oli mahdollisuus tarkastella tätä hallitusohjelmaa uudestaan ja huomioida erityisesti työllisyyteen liittyvät asiantuntijoiden lausunnot valitettavasti näin ei käynyt arvoisa puhemies jos viime vuosikymmenen kehitys jatkuu meillä ei kohta ole enää tarvetta panostaa varhaiskasvatukseen kouluun eikä korkeakoulutukseen lasten määrä tulee olemaan niin pieni ettei nykyiselle määrälle päiväkoteja kouluja ja yliopistoja ole enää tarvetta meistä tulee vanhusten valtakunta kd eduskuntaryhmä peräänkuuluttaa aktiivista perhe ja väestöpolitiikkaa esitämme korotuksia perhe etuuksiin kevennyksiä lapsiperheiden verotaakkaan ja kohdennettuja panostuksia koulutukseen ikääntyneiden väestönosuuden kasvaessa vanhustenhoidon tilanne jatkaa heikkenemistään mikäli tilanteeseen ei puututa välittömästi vanhustenhoidossa on tällä hetkellä pahoja puutteita niin laitoksissa kuin kotihoidossa erityisesti hoitohenkilökunnan liian pienestä määrästä johtuen hallituksen päätös hoitajamitoituksesta riitä parantamaan tilannetta ilman riittävää rahoitusta kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esittää

euron lisäystä vanhustenhoidon tason parantamiseksi lisäksi korottaisimme omaishoidon palkkiota ja parantaisimme lääkekorvauksia kristillisdemokraatit kannustavat työhön ja yrittäjyyteen hallituksen toimet eivät riittävästi kannusta kotitalousvähennyksen leikkaaminen heikentää kotitalouksien mahdollisuuksia teettää työtä se myös lisää harmaata taloutta polttoaineveron korotukset syövät niin ikään ihmisten ostovoimaa ja yritysten kannattavuutta kristillisdemokraatit peruisivat hallituksen esittämän leikkauksen kotitalousvähennykseen ja polttoaineveron kiristämisen panostaisimme myös hallitusta enemmän väyläverkon kehittämiseen väyläverkon kehittämiseen arvoisa puhemies talouden suurten linjojen lisäksi valtion talousarviossa päätetään monesta pienemmästä kysymyksestä ja tässä kohtaa haluan muutaman kiitoksen lausua kiitän valtiovarainvaliokuntaa erityisesti siitä että se mietinnössään huomioi ruoka avun merkityksen valtion budjettiin tuli yhden pilkku euron satsaus ruoka apua järjestäville tahoille se on merkittävä vaikka se on pieni summana se merkitsee monille suomalaisille sitä että he saavat ylipäätään ruokaa syödäkseen tästä lämmin kiitos lisäksi ruoka avulle etsitään valiokunnan tahdon mukaisesti nyt pysyvää ratkaisua pidämme hyvänä myös sitä että valiokunta myönsi kolmensadantuhannen euron avustuksen juutalaiselle seurakunnalle sen turvallisuuden parantamiseen lopuksi arvoisa puhemies teen kristillisdemokraattien vastalauseen kolmen mukaisen epäluottamuslause esityksen

pohjalla pysyvien pysyvien menojen lisääminen ilman työllisyyttä vahvistavia toimia vaarantaa hyvinvointivaltion kestävyyden pitkällä tähtäimellä hallituksen päätökset korottaa asumisen ja liikkumisen kustannuksia lisäävät yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja iskee pahiten erityisesti maaseudulla tämän johdosta eduskunta toteaa että hallitus on epäonnistunut eikä nauti eduskunnan luottamusta pahoitteluni ajan ylityksestä

hallitus puhuu tulevaisuusinvestoinneista koska ei voi nähdä tulevaisuutta nyt miljardit ovat vain menoerä budjetissa niitä rahoitetaan myymällä valtion omaisuutta näin yrittäjänä kiinnostaisi kyllä tietää millaisen tuoton hallitus on investoinneilleen laskenut ja miten sitä tärkeämpi olisi kuitenkin tietää mitä hallitus aikoo tehdä tilanteessa jossa työllisyys ei lähdekään nousuun jos budjettivaje yhtäkkiä onkin useampia miljardeja hallituskauden lopulla kuten voi käydä näillä suhdanteilla hallituksen lupaus budjetin tasapainottamisesta muuttuu yhä vaikeimmaksi viisi miljardia on tosi tosi iso määrä rahaa tuo vaje voidaan kuroa umpeen vain kahdella tavalla joko leikkaamalla menoja tai korottamalla veroja olisi äänestäjien kuluttajansuojan kannalta olennaista että hallitus kertoo selkeästi mitä keinoja se aikoo käyttää tuossa tuossa tilanteessa jos mitään suunnitelmia ei ole olen hyvin huolestunut toivottavasti joku valtiovarainministeriössä niitä toimia kuitenkin valmistelee jos hallitus ei saa tästäkään asiasta yhteistä päätöstä aikaiseksi seuraavaksi puutun asiaan joka hankaloittaa kansalaisten mahdollisuutta ymmärtää tehtyjen ratkaisujen taloudellisia vaikutuksia nykyinen kirjanpitokäytäntö estää valtiontalouden läpinäkyvyyttä se ei kerro kokonaiskuvaa se antaa mahdollisuuden peitellä asioiden todellista tilaa koska tuloja ja ja menoja voidaan valtion omistamiin yrityksiin pois budjetista nykyisen mallin sijaan valtion pitäisi tehdä konsernitilinpäätös konsernitilinpäätökseen ovat velvoitettuja esimerkiksi kaikki kaupungit siihen kirjataan tulosluvut myös niiltä yrityksiltä joissa kaupungit ovat pääomistajina valtion käytössä tällainen konsernitilinpäätös antaisi kaikille mahdollisuuden nähdä miten ja mihin valtion varat oikeasti liikkuvat arvoisa puhemies mitä muuten tulee budjettiin toistan pari asiaa hallitukselle liike nyt poistaisi työmarkkinajärjestöjen sijoitustuottojen verovapauden se on työmarkkinajärjestöjen erityisoikeus jonka tarkoituksenmukaisuutta on kyseenalaistettu varakkaiden liittojen tulee maksaa veroja siinä missä muidenkin ovatko ne oikeasti

yleishyödyllisiä tästä monet puolueet ovat puhuneet ennen vaaleja kun tapasin eräässä eräässä tapahtumassa ammattiyhdistysliikkeen johtajan hän sanoi minulle lopeta tuon puhuminen meillä on sen verran valtaa ettet sinä saa tuota läpi koskaan kuitenkin yritän toisekseen liike nyt karsisi yritystukia niistä suurin osa haittaa joko ympäristöä tai kilpailua ja ne miljardit pitäisi käyttää yritysten toimintaedellytysten parantamiseen yksi vaihtoehto on sitoa yrityksen voittojen verotus sen investointeihin investointeihin mikäli investointeja olisi riittävästi esimerkiksi prosenttia voitoista veroa ei tarvitsisi maksaa kolmanneksi liike nyt muistuttaa että uudet työpaikat työpaikat syntyvät yrityksiin siksi yrittäjiä kannattaa kuunnella tässä ideoita hallitukselle työllisyystalkoisiin yt laki koskemaan vain yli viidenkymmenen hengen työpaikkoja ja takaisinottovelvoite pois pörssiyhtiöiden ja listaamattomien verotus lähemmäksi toisiaan niin että verotus ei kiristy ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastus kannattavaksi eläkeiän korotus seitsemäänkymmeneenkahteen vuoteen halukkaille isot ratahankkeet nopeammin käyntiin tuki biopolttoaineelle ja kaasulle ei vain sähköille apteekkimonopolin purku kaikilla suomalaisilla toisen asteen tutkinto tässä nippu ideoita näillä alkuun tulkaa kysymään jos tarvitsette lisää mutta haluaisin siis valtionvarainministeri katri kulmunilta kysyä onko yhtään hyvää syytä miksi konsernitilinpäätöstä ei edistettäisi
seuraavaksi ministeri kulmuni

aivan ensiksi kiitos hyvästä ja perusteellisesta työstä jota eduskunta valiokunnat sekä erityisesti valtiovarainvaliokunta ja sen jaostot ovat tehneet syksyn aikana ja erityisesti kiitos tietenkin valiokunnan puheenjohtajalle jolla on ollut vaativa ja tärkeä rooli

puhemies hallituksen budjettiesityksen antamisen jälkeen uutiset taloudesta eivät ole dramaattisesti muuttaneet talouden suurta kuvaa ensi vuonna talouskasvun ennustetaan olevan jonkin verran tämänvuotista hitaampaa talouskasvu on viime aikoina kuitenkin ollut odotuksiin nähden positiivista tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote kasvoi tämän vuoden heinä syyskuussa kaksi pilkku kaksi prosenttia vuoden kaksituhattakahdeksantoista kolmanteen neljännekseen verrattuna talouskasvua uhkaavat suurimmat riskit liittyen esimerkiksi kauppasotiin ovat syksyn aikana jonkin verran vähentyneet toisaalta riskit ovat monin osin rakenteellisia joten tilanne voi kääntyä huonommaksi uudestaan vuonna kaksituhattakaksikymmentä valtion budjettitalouden arvioidaan olevan noin kaksi pilkku kaksi miljardia euroa alijäämäinen tämä alkusyksystä linjattu finanssipolitiikan viritys on edelleen kohdallaan tähän arvioon on päätynyt myös esimerkiksi imf talouskasvun hidastuminen tämän vuoden yhdestä pilkku viidestä prosentista ensi vuodelle ennustettuun prosenttiin on normaalia suhdannevaihtelua hidastuvan talouskasvun oloissa on kuitenkin perusteltua että valtion menolisäysten seurauksena julkisen kulutuksen ja investointien merkitys bktn kasvussa korostuu päätöksillä eriarvoisuus vähenee ja tuloerot pienenevät globalisaatio ja teknologinen kehitys altistavat myös meidät tuloerojen kasvulle vaikka kannustimet ovat tärkeitä talouskasvunkaan vuoksi emme tarvitse suuria tuloeroja suomeen päinvastoin jos tuloerojen annetaan kasvaa merkittävästi niillä on talouskasvua hidastava vaikutus hallitus vähentää eriarvoisuutta tässäkin budjetissa sekä pienimpiä etuuksia parantamalla että panostamalla työllisyyteen arvoisa puhemies tämä hallitus lähtee siitä että julkinen talous on tasapainossa vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme silloin on siis tarkoitus päättää vuodesta kaksituhattayhdeksän alkanut yhtäjaksoinen velaksi elämisen aika saavuttamiseksi on jatkettava rakenteellisten uudistusten toimeenpanoa erityisesti julkisesti rahoitetun palvelutuotannon tuottavuutta parantamalla sosiaali ja terveyspalvelujen sekä muun julkishallinnon tuottavuuskasvua vahvistetaan niin organisatorisin toimin kuin teknologisinkin keinoin ja jatkon kannalta on ensiarvoisen tärkeää myös saada se kuuluisa sosiaali ja terveyspalveluiden uudistus sote uudistuksen avulla on pystyttävä hallitusohjelman linjausten mukaisesti hidastamaan menojen kasvuvauhtia julkisen talouden tasapainon kannalta kaikkein kaikkein tärkein tekijä on työllisyysasteen nostaminen vähintään seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin hallitus onkin käynnistänyt useita kolmikantaisia työryhmiä joissa haetaan keinoja työllisyyden edistämiseksi lopulta hallitus on kuitenkin vastuussa tavoitteen saavuttamisesta hallitus saa tammikuussa kaksituhattakaksikymmentä iltakoulussa arvion kolmikantaisten työryhmien työn etenemisestä ja tarkentaa samassa yhteydessä tavoitteellisen valmistelun kohti kehysriihtä hallitus sitoutunut seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteeseen ja hallitusohjelman mukaan hallitus ei sulje mitään työllisyyttä parantavaa keinoa tarkastelun ulkopuolelle uudistukset toteutetaan kuitenkin tavoilla jotka lisäävät luottamusta ja osallisuutta ja vähentävät ihmisten epävarmuutta työstä ja toimeentulosta koko suomessa hallitus etenee aikataulussa ja asetettujen askelmerkkien mukaan kohti työllisyystavoitteita ja julkisen talouden

puhemies kun lähdetään tosiaan siitä tilanteesta missä nyt ollaan niin ennusteiden mukaan edessä on talouskasvun merkittävä hiipuminen aiemmin laskettiin että vasta lähes neljän prosentin vuotuinen talouskasvu parantaa työllisyyttä nyt mennään suomen pankin ja oecdn ennusteiden mukaan ensi vuonna alle yhden prosentin ja seuraavana vuonna

yhteen pilkku ja tarkkuushan tulee sitä epävarmemmaksi mitä mitä kauemmaksi mennään onko teillä todellakin ministeri kulmuni usko siihen että vuonna kaksikymmentäkolme työllisyysaste on seitsemänkymmentäviisi ja julkinen talous on tasapainossa minä luulen että kukaan muu ei usko siihen kuin te mutta uskotteko te todella

tässä keskustelussa on näkynyt hyvin se ero mikä opposition ja hallituksen työllisyyspolitiikassa on oppositio esimerkiksi kritisoi sosiaaliturvan korotuksia ne ovat juuri niitä jotka laskennallisesti heikentävät työllisyystulosta ja tähän laskennalliseen tulokseen te viittaatte mielestäni valtiovarainministeri kulmunin puheenvuoron lopussa tuli hyvin esiin se millä tavalla hallitus pyrkii vahvistamaan työllisyyttä siten että se lisää turvallisuutta mutta mahdollistaa työn tekemisen kyse on esimerkiksi siitä että me parannamme työnvälitystä ja niitä työvoimapalveluita joiden avulla ihmiset voivat löytää itsellensä työpaikan kun taas opposition puolelta varsinkin kokoomuksen esityksissä pääpaino tulee siitä että leikataan nyt työttömänä olevilta leikataan pitkään työttömänä olleilta ja leikataan näiltä työttömiltä vielä kun he ovat eläkkeellä

eduskunnan enemmistön luottamuksen menettäneen pääministeri antti rinteen jättämä hallitusperintö oli huono ja pesä velkainen arvoisa pääministeri marin teidän ei olisi pitänyt ottaa sitä muuttamattomana vastaan se olisi vaatinut pilkun siirtoakin suurempia korjauksia esimerkiksi teiltä puuttuvat kaikki työllisyystoimet tästä ensi vuoden budjetista

yrittäjät pitävät verotusta koskevissa kyselyissä kaikkein tärkeimpänä asiana verotuksen ennakoitavuutta suomen poliittisessa kulttuurissa verotuksen ennakoitavuutta toteutetaan laatimalla hallitusohjelma johon kaikki hallituskoalition puolueet sitoutuvat koko vaalikaudeksi pääministeri marinin hallitus on ohjelmassaan sitoutunut siihen että yrittämisen omistamisen ja omistajanvaihdosten verotusta ei kiristetä kone kone ja laiteinvestointien tuplapoistot edistävät uuden teknologian käyttöönottoa ja tuottavuuden kasvua yrityksissä tuotekehitystä edistetään verokannustimella joka lisää yritysten ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia tutkimuksessa ja tuotekehityksessä tällaisesta veropolitiikasta kai sentään kokoomuskin ymmärtää kiittää hallitusta

arvoisa puhemies jos nyt lähdetään työllisyydestä ja työllisyysarvioista puhumaan niin on syytä huomata että esimerkiksi kokoomuksen vaihtoehtobudjetin työpaikat eivät ole pääosin tietopalvelulaskelmista vaan muista arvioista jos lähdetään muiden arvioiden perusteella arvioimaan työpaikkojen määrää niin varmasti myös hallituksen saldo näyttää erilaiselta työpaikkaahan siellä arvioidaan tulevan muualta ja kyse on pitkälti sellaisista toimista joita myös hallitus esittää työttömyysputken muutokset perhevapaauudistus te palveluiden kehittäminen ja lisäresurssit ulosoton suojaosuus nämä kaikki löytyvät myös hallitusohjelmasta siitä huolimatta kun hallitus näitä esittää vaikutus on kokoomuksen mukaan nolla kun te itse esitätte vaikutus on kahdennenkymmenennentuhannennen

paikallisesta sopimisesta joka perustuu suomen yrittäjien arvioon siis lobbausjärjestön arvioon ei vertaisarvioituun tutkimukseen eli jos lähdetään nyt todella ruotimaan tätä työllisyyspolitiikkaa niin ihan samanlaisia vähän vaihtelevien asiantuntijoiden arvioita voidaan kyllä myös käyttää hallituksen politiikan oikeuttamiseksi kuin mitä kokoomus käyttää oman politiikkansa oikeuttamiseksi

arvoisa herra puhemies edustajat heinonen ja ja kankaanniemi innoittivat käynnistämään runoratsun edustaja heinonen kuuntele nyt huolella tämä hallitus on koko suomen puolella pihtiputaanmummo huolesi heitä ei oppositio suunsoitolla jälkiään peitä leikkasivat köyhemmiltä ja koulutuksen rahat täytenä pullottivat vain vuorineuvosten mahat nyt kun marinin hallitus asioita kuntoon laittaa niin johan se räksytys oppositiossa hyvältä maittaa ajan kanssa ajatuksella korjataan sote perusturva ja ilmastonmuutos niin ettei kansakuntaamme kohtaa pölhöpopulismi ja maalaisjärjen käyttöä rajoittava vitamiininpuutos ajattelu ja valmisteluun riittävä aika siinä on kestävän päätöksenteon taika näin joulun lähestyessä rauhaa voimaa ja viisautta niin hallitukselle kuin myöskin koko eduskunnalle

ensinnäkin kiitos edustaja kyllöselle että toi joulumielen ihan koko saliin hallitusohjelmassa on maininta ulkomaalaisista opiskelijoista se on ryhmä jota meidän tulisi saada tänne paljon enemmän mutta se on ryhmä joka meidän pitäisi saada pysymään täällä suomessa saatuaan täällä koulutuksen ohjelmassa on kirjaus että luotaisiin automatiikka oleskeluluvalle ja työluvalle heti valmistumisen jälkeen tämä olisi äärimmäisen tärkeä asia olisi koko yhteiskunnan hyväksi monella tavalla miten tämä työ etenee työllisyyskokeiluista aina silloin tällöin puhutaan tarveharkinnasta sen luopumisesta voisiko ajatella että näitä työllisyyskokeiluja tehtäisiin tarveharkinnasta luopumisen kautta ihan paikallisin kokeiluin eli tietyssä maakunnassa vaikka kokeiltaisiin mitä se tarkoittaisi työllisyydelle työvoiman saatavuudelle jos siitä luovuttaisiin

arvoisa herra puhemies vielä muutama kysymys kun linja on se että myydään omaisuutta otetaan velkaa ja nostetaan ylemmän keskiluokan verotusta verotusta ja tätä kutsutaan kestäväksi taloudenhoidoksi niin voisitteko avata miten olette tällaiseen yhtälöön päätyneet sitten miten hallitus aikoo lisätä paikallista sopimista kun kerran koko eduskunnalla yhdessä on se käsitys että

tukemalla syntyy työpaikkoja sitten onko hallitus valmis harkitsemaan perheverotuksen käyttöön ottamista jotta syntyisi perheille se kuva että heitä tuetaan aidosti teknologiateollisuus on tuonut ilmi että tarvitaan viisikymmentäkolmetuhatta uutta osaajaa jotta kilpailukyky voidaan säilyttää teknisen koulutuksen paikkoja on kuitenkin riittämättömästi mitä hallitus aikoo tehdä

arvoisa puhemies palaan vielä tähän konsernin tilinpäätökseen helsingin kaupunki teki konsernin tilinpäätöksen viime vuonna antoi viisisataaviisikymmentä miljoonaa voittoa viime vuonna valtio myi omia osakkeitaan vakelle mikä oli melkein kaksi miljardia euroa se näkyi positiivisena budjetissa vaikka mitään rahaa ei liikkunut tämmöinen epäkohta otettaisiin pois jos tehtäisiin konsernin tilinpäätös siksi kysynkin vielä valtiovarainministeriltä

arvoisa puhemies ensinnäkin täytyy sanoa uudelle valtiovarainministerille paljon voimia viisautta vastuulliseen tehtävään erittäin hyvä tasapainoinen oli erityisen tärkeä näkökulma se että pienempi eriarvoisuus yhteiskunnissa tukee myös taloutta eikä päinvastoin ja sen takia kun tämän hallituksen suuri tehtävä on tehdä suomesta hiilivapaa yhteiskunta ja tehdä se samalla niin että kaikki pidetään mukana ja työllisyydestä huolehditaan on tärkeää että hallitus nyt etupainotteisesti tekee toimia joilla ihmiset pidetään mukana ja joilla eriarvoisuutta pienennetään ja ja nyt kun me budjettia käsittelemme täytyy sanoa että eihän tämä ole ilman vastustusta mennyt moni vastusti pienten eläkkeiden korottamista nyt nekin nekin jotka jotka täällä aikaisemmin vastustivat antavat tukensa perusturvan korotusta tosiasiallisesti kritisoidaan arvoisa puhemies saanko saanko jatkaa sen työllisyysvaikutusten kautta aktiivimalli yhdenvertainen varhaiskasvatus arvoisa puhemies tässä budjetissa nyt tehdään se muutos todeksi johon tämä hallitus on sitoutunut ja

arvoisa herra puhemies edustaja kyllönen runollaan jatkoi viime viikkojen teatterilinjaa saattaa olla että kom teatteri osoittaa jo kiinnostusta mutta kiitos ministeri kulmunille hyvästä puheenvuorosta hallituksen ministereistä olen ollut tyytyväisin valtiovarainministeriin sekä uuteen että vanhaan kuitenkaan kansalaisten ostovoimasta ei täällä juuri puhuta budjetissahan on monia toimia jotka heikentävät kansalaisten ostovoimaa kysynkin jatkuuko linja tällaisena myös seuraavassa budjetissa eli noudatetaanko hallitusohjelmaa pilkulleen vai tuleeko teiltä uusia kansalaisten ostovoimaa parantavia toimia ennen kuin on liian myöhäistä tuossa edustaja lindtman puhui eriarvoisuudesta ja sen vähentämisestä niin

arvoisa puhemies hallituksella on julkinen talous on tasapainossa vuonna kaksikymmentäkolme mutta näyttää siltä että julkisen talouden alijäämä on silloin kolme pilkku kuusi miljardia tai viisi pilkku kolme miljardia riippuen miten lasketaan näitä työeläkerahastoja jos te ette oikeasti tuo työllisyystoimia ja uskottavia työllisyystoimia ensi vuoden puolella niin silloin tämä julkisen talouden tasapaino ei mitenkään voi toteutua mutta arvoisa puhemies eilisestä keskustelusta kiinnitän huomiota siihen jossa pääministeri sanoi että koko maan asioista pidetään huoli ja erityisesti keskusta piti huolta alueiden ja vähävaraisten asioista nämä ovat hyviä periaatteita mutta minä en oikein ymmärrä että miten se on mahdollista jos te annatte jotakin ja samalla nostatte lämmityspolttoaineveroja nostatte liikennepolttoaineitten veroja eli asumisen ja liikkumisen kustannukset nousevat merkittävästi ja juuri niillä alueilla mitkä ovat keskustan ydinkannatusalueita sanotteko te siellä tupailloissa että kävelkää ja pyöräilkää kuusikymmentä kilometriä töihin

arvoisa herra puhemies sen verran kevennän tätä vakavaa talouspoliittista keskustelua että draama on kyllä hyvä tapa purkaa erilaisia turhautumia ja nuorisoseuran lavallakin voi sitä teatteria kokeilla voisi tehdä oppositiollekin ihan hyvää arvoisa puhemies kun nyt kuuntelee näitä kokoomuksen kokoomuksen puheenvuoroja niin tässä unohtuu se että kyllähän nämä talouden näkymät perustuvat kuitenkin siihen finanssipoliittisen linjan päätökseen mitä valmisteltiin silloin kun kokoomuksella oli valtiovarainministerin salkku edustaja orpo siellä touhusi tätä ei saa unohtaa arvoisa puhemies tämän hallituksen punamultahallituksen tavoitteena on lisätä kaikin tavoin ihmisten välistä tasa arvoa suomessa on se tuloerojen vähentämistä vanhusten yksinäisyyden vähentämistä nuorten syrjäytymisen vähentämistä tai kaupunkien ja maaseudun välisten erojen vähentämistä ja se on meiltä arvovalinta kuitenkin kun täällä muun muassa edustaja eestilä kritisoi sitä mitä tapahtuu alueilla ja tavallisille ihmisille niin kysyn nyt vielä valtiovarainministeriltä että kun tämä budjetti hyväksytään lisääntyvätkö keskituloisen ja pienituloisen ihmisen tulot vai vähenevätkö miten kehittyy tavallisen ihmisen ja yrittäjien verotus

arvoisa puhemies täällä useammassa opposition puheenvuorossa kiinnitettiin huomiota tähän suomen pankin talousennusteeseen ja väitettiin että se osoittaa selvästi alenevaa suuntaa täytyy muistaa että suomen pankin alkuperäinen ennuste oli ensi vuodelle puolitoista prosenttia kasvua ja tällekin vuodelle hiukan enemmän kuin hallitus omassa talousarvioesityksessään arvioi hallituksen pohja oli huomattavasti varovaisempi siellä on lähdetty yhden prosentin talouskasvusta ensi vuodelle ja nyt tämä suomen pankin uusi nolla pilkku yhdeksän prosenttia on on käytännössä sama siinä on yhden kymmenyksen ero nämä suunnat ovat aika tärkeitä tehdään kovin isoja otsikoita siitä että tosiasiassa suomen pankki on saman ennusteen tehnyt kuin mihinkä hallituksen budjettiesitys pohjaa tästä lukujen arvioinnista muutenkin olisi hyvä että esimerkiksi tätä viittätuhatta joka on nolla pilkku kaksi prosenttia työvoimasta ja joka on mittavirhe työllisyyden

puhemies niin talouskasvun yleiset näkymät ovat että kansainvälisen kehityksen takia talouskasvu heikkenee ja meidän vientinäkymämme heikkenevät mutta toisaalta talous kuitenkin vielä yhä kasvaa ja vientikin voi kääntyä nousuun jos meidän kustannuskilpailukykymme säilyy jos meidän tuottavuuskehityksemme kääntyy positiiviseksi jos me annamme mahdollisuuden tehdä investointeja

edelleen panostuksia että saisimme aineettomia investointeja liikkeelle toisaalta kotitalousten luottamusta täytyisi vahvistaa koska jos kulutus heikkenee niin se tuottaa paljon paljon negatiivista yhteiskuntaan kuluttajien luottamusta on vahvistettava täytyy muistaa että meillä on viisisataatuhatta henkeä ulosotossa vuosittain näille täytyisi tehdä jotakin sitten näistä työllisyystoimenpide ehdotuksista meillä on tulossa oma kahdeksankymmentä kohtainen ohjelma ehdotankin sitä että käydään keväällä ajankohtaiskeskustelu työllisyystoimenpiteistä kun kaikki saavat

puhemies edustaja kurvisen kannattaisi keskittyä miettimään nyt tulevaa eikä ainakaan mustamaalata sitä tärkeää työtä mitä tehtiin yhdessä te puhuitte te puhuitte touhuamisesta se mitä minä siellä touhusin oli se että minä pidin kiinni keskustalaisen pääministerin juha sipilän hallitusohjelmasta ja sen talous ja työllisyyspolitiikan linjasta mutta sillä mitä yhdessä tehtiin ja mitä viime hallitus teki julkinen talous saatiin kohti tasapainoa saatiin työtä sadalleneljällekymmenelletuhannelle ihmiselle velkaantuminen saatiin kuriin ja suomalaisen hyvinvoinnin pohja vahvistui älkää tätä mollatko hyvä ihminen mutta nyt me olemme saaneet tänään suomen pankin uudet ennusteet ja ne nyt kertovat vain sitä varoittavaa kieltään siitä että talouskasvu notkahtaa ensi vuonna niin kuin on ennustettu siksi tämä huoli on niin suuri siitä mikä hallituksen talouspolitiikan linja on koska se johtaa siihen että julkinen talous lähtee uudelleen epätasapainoon velkaantuminen lähtee nopeaan kasvuun työttömyys ei parane ja ihmisten verotaakka kasvaa

suomen työllisyyden linja jatkuu tällä vaalikaudella se että me voimme lisätä ihmisten välistä tasa arvoa mistä puhuin aiemmin pohjaa vain siihen että me saamme lisää työpaikkoja suomeen arviolta kuusikymmentätuhatta me tarvitsemme ja työllisyysaste tulee nostaa seitsemäänkymmeneenviiteen alkuvaiheessa tällä vaalikaudella jatkossa kahdeksaankymmeneen prosenttiin tätä yhteisen työllisyyden linjaa jatketaan ja meillähän on olemassa hallitusohjelmassa niin sanottu meno ohje menosääntö siitä että mikäli työllisyys ei nouse niin sitten tiettyjä panostuksia ja menonlisäyksiä ei voida tehdä keskusta tulee pitämään siitä loppuun asti kiinni mutta sen sanon edustaja orpo mikä on muuttunut linjassa se on muuttunut että te mietitte vain veronkevennyksiä te mietitte vain veronkevennyksiä hyväosaisille kokoomuksella ei ole enää mitään muuta talouspoliittista linjaa kuin lisää joululahjoja rikkaille joululahjoja rikkaille on kokoomuksen linja

ensinnäkin kiitos uudelle valtiovarainministerille budjetin esittelystä ja paljon voimia uuteen vastuulliseen tehtävään se mitä tämä budjetti tekee on se että se ottaa vakavasti tämän ajan suurimman kysymyksen ja se kysymys on miten me voimme yhteensovittaa meidän vastuumme ympäristöstä ihmisten

hallituksen tavoite että me olemme rakentamassa ensimmäistä fossiilivapaata yhteiskuntaa on valtava tavoite se on todella iso asia se ei missään nimessä tapahdu yhdessä hetkessä eikä se missään nimessä tapahdu yhdellä budjetilla mutta tämä on se budjetti joka ottaa niitä ensimmäisiä askeleita se että me nostamme ihmisiä köyhyydestä se että me vihdoin panostamme koulutukseen se että me teemme ilmastoystävällisiä investointeja ja se että me suojelemme luontoa nämä ovat kaikki askeleita ilmastokestävän ja ympäristöystävällisen hyvinvointivaltion rakentamiseen ja siitä minä haluan lausua kiitokseni valtiovarainministerille ja hallitukselle

keväällä käynnistyvät työllisyyden kuntakokeilut joissa kunnat vastaavat työnhakijoiden palveluista tarkoituksena on nykyistä paremmin tunnistaa työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet työllisyyttä edistää myös hyvä asuntopolitiikka valtiovarainvaliokunta esittää lausumassaan että valtion asuntorahaston korkotukilainavaltuutta nostetaan siten että hallitusohjelmassa asetettu tavoite valtion tukemasta asuntotuotannosta saadaan täytettyä

voidaan jatkaa nykyisen kauden päätyttyä kuluvan vuoden lopussa mal sopimusmenettelyn avulla voidaan lisätä asuntotuotantoa edistää hiilineutraalien kaupunkiseutujen kehittymistä ja liikkumisen kestävää kehitystä valiokunta esittää että mal sopimusten osalta varmistetaan myös panostukset kaupunkiseutujen ja pääkaupunkiseudun joukkoliikennehankkeisiin sekä kaupunkiseutujen liityntäpysäköinnin kehittämiseen lisäksi esitetään että keravan liityntäpysäköinnin asemakeskuksen suunnittelu käynnistetään pikaisesti ja että muutkin pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen houkuttelevuutta lisäävät hankkeet saadaan liikkeelle viivytyksettä

arvoisa puhemies kuten valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja edustaja koskinen ja moni muukin jo tuossa totesi suomen pankin uunituoreen ennusteen mukaan julkisen talouden näkymät ovat heikentyneet ja talouskasvu hidastuu ensi vuonna alle prosenttiin vaikka näiden ennustelaitosten osumatarkkuus ei ole aina järin hyvä niin suunta on kuitenkin hyvin huolestuttava valitettavasti konkreettiset toimenpiteet talouskasvun ja työllisyyden vahvistamiseksi ovat olleet hallituksen toimesta vähäisiä ja edes joulukuun hallitusneuvotteluissa ei nähty minkäänlaista suunnanmuutosta toiveet lepäävätkin lähinnä työllisyystyöryhmien varassa eduskunta odottaa niiltä hallitukselta nyt ripeitä ja toteutuskelpoisia ehdotuksia mutta arvoisa puhemies menokasvu on sitä vastoin nopeaa hallitus aikoo rahoittaa tulevina vuosina eräitä tulevaisuusinvestoinneiksi kutsumiaan kertaluonteisia menoja pääosin omaisuustuloilla arvoisa pääministeri marin te olette ainakin takavuosina suhtautunut hyvin kriittisesti tuottavan omaisuuden valtionomaisuuden myyntiin voitteko luvata ettei kansalaisten yhteistä tuottavaa omaisuutta ajauduta myymään alihintaan hallituksen antamien lupausten toteuttamiseksi

puhemies tosiasia on että nyt on tapahtumassa suunnanmuutos

eriarvoisuus pienenee ja ja tuloerot myös pienenevät kokoomus esimerkiksi alentaisi ansiotuloveroja kahdeksallasadalla miljoonalla eurolla enemmän kuin hallitus ja tämä tarkoittaisi käytännössä sitä että verotus kevenisi hyvätuloisilla

kokoomuksen veronalennus rahoitettaisiin korottamalla kulutusveroja reilulla neljälläsadalla miljoonalla eurolla ja taas köyhät maksaisivat suhteessa enemmän tämän lisäksi kokoomus myös lopettaisi ansiosidonnaisen työttömyysturvan ajalta kertyvän eläkkeen minkä se väittää vahvistavan julkista taloutta viidelläsadalla miljoonalla eurolla tämän lisäksi kokoomus myös heikentää työttömyysturvaa ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan tulisi porrastuksen kautta leikkausta omavastuupäiviä palautettaisiin yleinen asumistuki jäädytettäisiin mikä heikentäisi ihmisten perusturvaa kokoomus puuttuisi myös toimeentulotukeen mikä heikentäisi kaikkein pienituloisimpien ihmisten

puhemies monessa perheessä odotetaan joulua vakavassa tilanteessa isällä tai äidillä ei ole työtä moni perhe odotti tämän hallituksen ensimmäistä budjettia ja toivoi että sieltä tulisi toimenpiteitä jotta isä tai äiti tai molemmat vanhemmat saisivat työtä

siitä että te ette ole tehneet toimia vaikka niitä olisi kokoomus on esittänyt ohjelman jolla saataisiin kuusikymmentätuhatta uutta työpaikkaa sillä tavalla että tuloeroja ei lisättäisi sosiaalisesti vastuullisesti lisättäisiin työpaikkoja mutta te ette ota tuota ehdotusta vastaan mitä te vastaatte pääministeri marin niille lapsille jotka ovat huolissaan siitä kun äidillä ja isällä ei ole työtä rujoja arvovalintoja olette tehneet myös vanhustenhuollon osalta te lupasitte vähintään

uutta hoitajaa ja ja paljon tuhansia euroja rahaa vanhustenhoitajien palkkaamiseen mutta ensi vuoden budjetissa on vain viisi miljoonaa euroa kuka hallituksessa vastusti sitä että vanhustenhoitoon tulisi lisää rahaa vain viisi miljoonaa euroa miljoonaa lisää ensi vuodeksi
arvoisa puhemies kun olen kuunnellut tätä keskustelua niin olen tyytyväisenä pannut merkille että meitä yhdistää täällä kaksi asiaa salin laidasta laitaan me haluamme että julkinen talous on kaksituhattakaksikymmentäkolme tasapainossa ja työllisyysaste on prosenttia mutta sitten meitä erottaa kyllä kaksi asiaa toinen on se reitti miten me menemme tähän menemmekö me sosiaalisesti kestävällä tavalla niin kuin hallitus esittää vai ryskien ja repien ja toinen joka erottaa on se että uskommeko me tulevaisuuteen hallitus uskoo siihen että me pääsemme tähän tavoitteeseen ja kestävällä tavalla ja kestävää reittiä pitkin oppositio antaa viestin että mitä se hyövää että ei me kuitenkaan päästä tähän

arvoisa puhemies olen kuunnellut tätä keskustelua mielenkiinnolla ja nyt on kyllä oikaistava tämä väärä väite joka kokoomuksen toimesta on täällä muutamassa puheenvuorossa esitetty viimeksi edustaja sarkomaan toimesta eduskunnan tietopalveluhan ei nimenomaisesti ole laskenut tätä viittätuhatta koko budjetin työllisyysvaikutukseksi eduskunnan tietopalvelu on nimenomaisesti todennut että arvio ei kuvaa koko budjetin työllisyysvaikutusta kun te täällä niin väitätte te annatte siinä virheellisen todistuksen mitä tulee hallituksen finanssipolitiikan kokonaislinjaan hallituksen talouspolitiikan kokonaislinjaan niin täytyy sanoa että meidän asentomme on tässä tilanteessa aivan oikea koko eurooppaa niin suomea kuin muita euroopan maita koskee ennen muuta investointivaje ja tähän vajeeseen hallitus vastaa me investoimme koulutukseen infrastruktuuriin ihmisten hyvinvointiin tämä on oikea asento jonka hallitus on ottanut me rakennamme tulevaisuutta me teemme panostuksia jotta huomenna olisi paremmin kuin tänään minä seison ylpeänä tämän hallituksen budjetin ja esityksen takana joka parantaa tavallisten suomalaisten ihmisten asemaa ja arkea

hallitus on kuvannut että pohjautuu tutkittuun tietoon tänä aamuna viimeksi suomen pankki jälleen on varoittanut siitä että talouskasvu hiipuu ja heikkenee ja että myöskin kansainvälisten arvioiden mukaan suomessa talouspolitiikan viritys siis se teidän budjettinne ja talouspolitiikkalinjanne on väärä näin ollen me toivoisimme eduskunnassa nöyryyttä ja harkintaa että marinin hallitus ottaisi vakavasti nämä asiantuntija arviot ja korjaisi mielestäni tuli hukattua hyvä mahdollisuus kun hallitus vaihtui voinut hallitusohjelmaa tältä osin korjata vähintä mitä voitte tehdä olisi esittää niitä työllisyystoimia koska eduskunnan tietopalvelun uskottava laskenta osoittaa sen että miinus viisituhatta työpaikkaa on pakkasella se ei muutu mihinkään vaikka täällä mitä puhutaan ja edustaja emma karille vihreille haluaisin sanoa sen että puhutaan paljon ympäristöstä ja ilmastonmuutoksen pysäyttämisen tarpeesta mutta tämä teidän budjettivaihtoehtonne lisää sadalla miljoonalla eurolla ympäristölle haitallisia tukia miten tämä on linjassa hallituksen ympäristötavoitteiden kanssa

talouskasvu on hiipumassa hallituksen hyvienkin lupausten täyttäminen on kiinni saavutetaanko työllisyystavoite muuten jää vaihtoehdoksi valtion omaisuuden myynti tai velanotto eli mahtava perintö uudelle sukupolvelle eikö konkreettisia esityksiä on tehty työllisyyden saavuttamiseksi hallituksen taholta voin vastata siihen samantien itsekin ei oikeastaan mitään työryhmiä kokeiluja on luvassa mutta niillä ei vielä todellakaan toteuteta lupauksia ilmastokeskustelusta toimenpiteistä älkää hyvät ihmiset siis hallitus ajako suomea konkurssiin aivan ylimitoitetut tavoitteet meidän kansamme on viisi pilkku viisi miljoonainen ajaa hyviä ympäristötekoja tekevän maamme aivan nurkkaan ei ole liian myöhäistä hallituksen tutustua perussuomalaisten hyvään varjobudjettiin josta jo edustaja kankaanniemi esitti hyviä esityksiä siinä maaseutua ja

arvoisa puhemies koetan vastata muutamiin kysymyksiin joita edustajat ovat tässä esittäneet suhdannevaihtelu joka tänään näkyy vaikkapa siinä suomen pankin ennusteessa joka meillä on ollut tiedossa se että puolitoista prosenttia tänä vuonna ja tulee noin prosenttiin ensi vuonna on aivan normaalia suhdannevaihtelua ja tämä on ollut meidän tiedossamme tai se finanssipolitiikan viritys jota täällä kritisoitiin imf on todennut meidän finanssipolitiikkan olevan aivan oikealla lailla viritettyä tässä suuressa kuvassa ei ole tapahtunut mitään dramaattista muutosta ja itse asiassa lyhyellä tähtäimellä odotuksiin nähden tilanne on vähän parempi mutta totta kai pitkällä tähtäimellä edelleenkin meillä on niitä isoja rakenteellisia kysymyksiä joissa meidän täytyy eteenpäin päästä ja kyllä tästä kokoomuksen ahdingosta kun te ette pysty yrittäjyyttä kritisoimaan kun yritysten yrittäjien verotus ei kiristy niin te kritisoitte kotitalousvähennystä ja itse asiassa edelleenkin remonttityössä se maksimimäärä nousee vähennys on aikaisemmin ollut viidestätuhannesta eurosta jatkossa se on yli viidestätuhannestakahdeksastasadasta eurosta joten se että te kritisoitte kotitalousvähennystä yrittäjyyden kautta kyllä kertoo siitä että teillä ei itse asiassa ole kritisoitavaa yrittäjyyttä kohtaan arvoisa puhemies edustaja kurvinen kysyi täällä siitä että miten on tulojen suhteen seitsemälläkymmenellä prosentilla kotitalouksista käteen jäävät tulot kasvavat seitsemälläkymmenellä prosentilla kotitalouksista käteen jäävät tulot kasvavat keskituloinen eläkeläinen kuusi euroa kuussa keskituloinen palkansaaja neljä euroa kuussa etuuksien varassa oleva noin neljä euroa kuussa seitsemälläkymmenellä prosentilla käteen jäävät kasvavat

ajattelemme että sisältö on muotoa

puhemies valtion budjetti heijastaa aina tekijöiden arvovalintoja tämä on varmasti totta siksi onkin niin hienoa että tämän eduskunnan enemmistö ei leikkaa työttömiltä vähävaraisilta koulutuksesta ympäristöltä kansainvälisestä yhteistyöstä vaan panostaa koulutukseen osaamiseen kulttuuriin työllisyyskeinoihin ilmastonmuutoksen torjuntaan ja turvallisuuteen on totta että maailmantalouden epävarmuudet ja erilaiset demokratiaa nakertavat mallit ja tapahtumat luovat haasteita taloudelle ja eri taloudethan näistä selviävät eri tavoin riippuen siitä kuinka monipuolinen elinkeinorakenne niillä on ja ovatko ne panostaneet osaamiseen ja aineettomiin investointeihin nyt tässä tehdään oikeansuuntaisia ratkaisuja myös kestäviä kulkutapamuotoja lisätään kävelyä pyöräilyä edistetään joukkoliikenteen tukea tullaan nostamaan on aivan ratkaisevaa miten miten tuemme kaupunkiseutujen kun haluamme ratkaista työllisyystavoitteitamme työllisyystavoitteita ratkotaan siellä missä ihmiset asuvat
herra puhemies perussuomalaiset tahtovat että suomi alkaisi tekemään sinivalkoista työllisyyspolitiikkaa jossa kotimaan työttömät ja pätkätyöllistetyt saisivat töitä ennen laajamittaista ulkomaalaisen halpatyövoiman maahantuontia työllisyysaste ei nouse jos yhtä työssäkäyvää maahanmuuttajaa kohden otetaan kaksi työtöntä maahanmuuttajaa ettekö voi hallituksessa myöntää pääministeri poistui mutta ehkä kenties varapääministeri kulmuni voisi hallituksessa myöntää että nykyinen järjestelmä päästää liian helposti maahan sosiaaliturvan varaan ajautuvia ihmisiä tämä on suomen julkiselle taloudelle valtava rasitus tulevina vuosikymmeninä se kertautuu ja se uhkaa hyvinvointivaltiota

talman ensinnäkin edustaja elomaan kommenttiin ilmastotyöstä ei ilmastotavoitteita tehdä niin että pienet maat eivät tee mitään isot maat tekevät eikä tehdä niin että ne joiden päästöt per capita ovat pienet tekevät paljon tai ne joiden päästöt per capita ovat isot eivät tee mitään jokainen tekee osansa kun pohditaan tämän vuoden

historiaan monella tavalla perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti sisälsi varmaan isoimmat laskuvirheet ikinä jopa miljardin reikä kokoomuksen vaihtoehto joka tosin oli mielenkiintoisempi sisälsi varmaan historian isoimman vivutuksen seitsemän miljoonan satsauksella kolmensadankolmenkymmenenviiden miljoonan säästöt viisikymmentä kertainen tähän ei varmaan pysty kukaan ei ei tänään ei tulevaisuudessa se menee historiaan

aineettomia investointeja me helpotamme työperäisen maahanmuuton lisäämistä mikä on hyvä asia me helpotamme opiskelijoiden jäämistä suomeen tämä ei olisi onnistunut toisella hallituspohjalla tällä se onnistuu ja se on koko suomelle hyväksi

puhemies hallituspuolueiden ylimielisyys näkyy edustaja elomaa puhui ja esitteli ministeriaitioon vaihtoehtobudjettiamme samaan aikaan katsoin ministeri kulmunia hän katsoi sivulle ja alkoi naureskelemaan pääministeri marin ehdotti eilen yhteistyön kättä kun sitä tarjotaan sieltä naureskellaan tässä äskeinen puheenvuoro rkpltä osoittaa myös sen ettei haluta kuunnella mitä perussuomalaiset ovat sanoneet ympäristöpolitiikasta taakanjako eussa kuka maksaa eniten ne jotka saastuttavat vähiten yllätys yllätys eikö taakanjakosopimus romania unkari pitäisi neuvotella uudestaan mitä suomi sai puheenjohtajakaudella aikaiseksi ettekö te näihin tutustu ei yhtään mitään saanut aikaiseksi madridin kokousta hehkutetaan täysi nolla me muiden tehtävät te sanoitte että jokainen tekee osansa niin kun suomi tekee kaikkien osat tästähän on kysymys

puhemies haluaisin valtiovarainministeri kulmunia muistuttaa siitä että eva on tänään julkaissut laskelmia joissa osoitetaan että jo peräti kahdentuhannenkuudensadan euron palkkatuloilla verotus kiristyy tämä kaksituhattakuusisataa euroa on kaikkein yleisin tulo palkansaajilla sosiaaliturvamaksujen korotus ja myöskin kuntaveron korotus ovat tässä nämä suurimmat tekijät kaikkien palkansaajien kulutuksen veroaste nousee tämä on evan tuoreesta laskelmasta te te olette leikkaamassa kotitalousvähennystä te te olette nostamassa polttoainenesteitten ja myöskin lämmitysnesteitten hintaa nämä kaikki syövät ne pienet sosiaaliturvakorotukset joita olette hallituksessa tekemässä

arvoisa puhemies alkuun havainto tämän keskustelun hengestä ja käytettyjen puheenvuorojen sisältöjen yhteistyöhön ilmenneestä asenteesta ihmettelen opposition edustajien puheenvuoroissa

että kategorisesti kieltäydytään yhteistyöstä esimerkiksi suhteessa työmarkkinajärjestöihin kun kun puhutaan työllisyystoimien tekemisestä täällä on todettu niin keskustan ryhmäpuheenvuorossa kuin ministerien suulla että nyt nimenomaan kolmikannalla on ensi keväänä näytön paikka työllisyystoimien aikaansaamisessa mutta viime kädessä vastuu on hallituksella ja eduskunnalla ilman muuta juuri näin edustaja orpolle sanoisin vielä että ilman muuta sipilän hallitus teki paljon hyviä toimia mutta maailma ei tullut valmiiksi eikä suomi tullut valmiiksi vaan tämä hallitus jatkaa esimerkiksi yritysten ja yrittäjien toimintaympäristön parantamista ja se on erinomaisen tärkeä asia

täällä on vedottu suomen pankin ennusteeseen kannattaa katsoa heidän politiikkasuosituksiaan myös kuten ansioturvan porrastamista ja työttömyysputken rajaamista nehän ovat suoraan kuin kokoomuksen ohjelmasta täällä käytti edustaja filatov aivan käsittämättömän puheenvuoron jossa halveksittiin tiedettä ja sanottiin näitä laskennallisiksi efekteiksi sitä laskentaahan tehdään tieteessä kun arvioidaan rokotusten toimivuutta samalla tavalla ekonomistit arvioivat

kasvun yhteyttä jos perehdytte siihen kirjallisuuteen niin huomaatte että se keskeinen mekanismi näiden ilmiöiden välillä on siinä että jos tuloerot kasvavat liikaa niin vasemmisto pääsee valtaan ja sössii talouden se on tämän tutkimuskirjallisuuden yksi keskeinen viesti se kannattaa tässä

tutkimusta uskallanpa väittää että edustaja vartiainen ei tutkimusta löydä jossa näin sanotaan niin että se siitä tieteellisyydestä mutta edustaja vartiaisen työllisyyspoliittista analyysia itse asiassa usein arvostan ja me emme ole aina välttämättä niin monesta asiasta eri mieltä kuin uskoisi tosiasia se että jos otetaan työllisyysarviosta vain yksi palanen ja budjetista vain kaksi elementtiä sosiaaliturvan korotukset ja verotukset niin silloin saadaan laskennallisesti lopputulos jolla on negatiivinen työllisyysvaikutus koska sosiaaliturvan korotus aiheuttaa negatiivisen työllisyysvaikutuksen tällä logiikalla me ajauduimme tilanteeseen jossa sosiaaliturvan poistaminen kokonaan antaa parhaan työllisyystuloksen uskallanpa väittää että tekään ette loppupeleissä ole sitä mieltä että näin pitäisi toimia koska kulutuskysynnällä myös niiden köyhimpien ja heikoimmassa asemassa olevien kulutuskysynnällä on merkitystä ja mitä tulee tähän

olemassa koska ostovoima kasvaa

arvoisa herra puhemies hallituksen talouspoliittinen linja on selkeä ja johdonmukainen se on vastuullinen täytyy sanoa että kyllä kokoomuksenkin talouspoliittinen linja on johdonmukainen ja selkeä se on selkeä siinä että heikommin pärjäävät ihmiset unohdetaan tietoisesti ja hyväosaisille ihmisille tehdään miljardipanostuksia siis miljardipanostuksia tehdään hyväosaisille ihmisille

pienestä köyhästä maalaiskylästä oleva samalla tavalla kuin köyhästä lähiöstä oleva pystyy menestymään samalla tavalla tässä maassa ja tämähän on teidän arvojenne vastaista ja se näkyy todella hyvin teidän vaihtoehtobudjetistanne nämä vähimmäisetuuksien lisäykset eivät teille käy yrittäjät eivät saa mitään ennen kaikkea ne pk yrittäjät jotka suomessa ne uudet työpaikat luovat sen sijaan suurituloiset palkansaajat yhteiskunnan hyväosaiset

arvoisa puhemies on jotenkin liikuttavaa kuunnella tätä kuinka keskusta on nyt kasvattanut itselleen sydämen tässä vaalien jälkeen ja tekee vain tulontasauspolitiikkaa nyt uudessa uudessa hallituskokoonpanossa ja viime kaudella kaikki tekemisemme olivatkin anteeksi arvoisa puhemies on vaikea kuulla edes omaa ääntään tässä ja nyt nyt kaikki kaikki viime kaudella tehdyt toimenpiteet olivatkin sitten kokoomuksen ansiota tai syytä arvoisa puhemies haluaisin kuitenkin kysyä nyt tarkennusta kun meille on hieman epäselvää vielä tämä

valtiovarainministeri kulmunin kertoma millä tavoilla väititte kotitalousvähennyksen paranevan kun meidän tietojemme mukaan enimmäismäärää ehdotetaan alennettavaksi kahdestatuhannestaneljästäsadasta eurosta kahteentuhanteenkahteensataanviiteenkymmeneen euroon samoin prosenttiosuutta kustannuksista ehdotetaan alennettavaksi työkorvausten osalta viidestäkymmenestä prosentista neljäänkymmeneen prosenttiin ja palkkojen osalta kahdestakymmenestä prosentista viiteentoista prosenttiin mistä nämä tiedot löytyvät siitä mitä väititte juuri äsken että kotitalousvähennys joiltain osin paranisi

arvoisa puhemies kokoomus on viitannut moneen kertaan sinänsä aivan oikein tietopalvelun laskemaan viidentuhannen työpaikan arvioon pitää nähdä sen taakse mihin se arvio perustuu se perustuu siihen että tämä marinin hallitus rinteen hallitus kasvattaa työttömyyskorvausta ja ymmärrän kokoomuksen kritiikin sitä vasten että kokoomus vaihtoehtobudjetissaan leikkaa työttömyysturvaa leikkaa toimeentulotukea ja päälle vielä leikkaa työttömien tulevia eläkkeitä mutta sitä hämmästyin kun edustaja kankaanniemi perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa tukeutui näihin kokoomuksen lukuihin ja kritisoi tätä tätä työttömyysturvan parantamista onko todella perussuomalaisten linja se että suomalaiset työttömien toimeentulo unohdetaan ja keskitytään vain ulkomaalaisiin teitä ei tunnu suomalaisten työttömien toimeentulo kiinnostavan pätkääkään te kritisoitte korotuksia tällä luvulla korotuksia joita tehdään työttömyysturvaan

arvoisa herra puhemies hallitus olette puolustaneet budjettia ensi vuodelle ja ja korostaneet että arvoisa herra puhemies aloitan nyt alusta tämän puheenvuoroni eli hallitus on puolustanut ensi vuoden budjettia sillä että pieni ja keskituloisten verotus kevenee mutta kuinka ollakaan elinkeinoelämän valtuuskunta eva antoi juuri tänään selvityksen että palkansaajien kokonaisveroaste nousee lähes kaikissa kunnissa yli

kuukausituloilla ja nämä ovat juuri niitä sairaanhoitajia niitä vuorotyötä tekeviä sairaanhoitajia joiden verotus kovenee minä kysyisin teiltä että mitenkä te vastaatte nyt tähän tietoon mikä tänään on tullut minusta tämä on huolestuttavaa mielestäni myös hallitus on luovuttanut täysin tämän vanhusten hoitajamitoituksen kanssa teidän oma mokanne siinä että hallitus kaatui aiheutti sen että hoitajamitoitus viivästyy näin meille sitä perusteltiin millä tavalla kuvittelette että ihmiset tuolla kentällä vanhukset heidän hoitajansa tällaisen viestin vastaanottavat

puhemies me olemme veroista puhuneet täällä useaan kertaan ja on tullut ilmi että tämän hallituksen toimesta lasketaan tavallisen ihmisen niin palkansaajan eläkkeensaajan kuin etuuksiensaajan painottuen pienituloisiin veroja yhteensä kaksisataa miljoonaa ja puhemies se mikä tässä hieman on on tämä viime kaudella tehty kiky sopimus olemme todenneet useasti että silloin kokoomus toi pöytään pakkolakiuhat pakkolakiuhkien jälkeen kävi niin että tehtiin kiky sopimus joka muun muassa näiltä ahkerilta sairaanhoitajilta siivoojilta julkisen puolen työntekijöiltä leikkasi lomarahat ja vaikuttavatpa muuten nämä viime kaudella tehdyt päätökset edelleen siihen yhtälöön mistä me olemme keskustelleet täällä salissa moneen kertaan hallituksen toimin

te te olette hallituksessa teidän ratkaisujenne yhteissumma määrittelee sen lisääntyvätkö ihmisten tulot vai vähenevätkö keskituloisen palkansaajan käteen jää vähemmän rahaa ensi vuonna kuin tänä vuonna ja se on teidän syynne ei ole meidän edellisen hallituksen syy minusta on aivan käsittämätöntä kääntää sitä meille koska ne sivukulut nousevat ja te ette kompensoi sitä niin kuin me teimme joka kerta viimeksi koska me me halusimme että työnteko kannattaa ja että keskituloiselle ahkeralle suomalaiselle ihmiselle jää enemmän käteen kannattaa tehdä lisätöitä kannattaa ponnistella jotta jää jotain sen niukkuuden päälle jotain millä voi voi parantaa omaa elämäänsä sellaista yhteiskuntaa suomessa pitäisi rakentaa sellaista joka motivoi sellaista joka kannustaa eikä niin että lyödään keskituloista ihmistä nuijalla päähän

arvoisa puhemies eivät kahden käden sormet riitä niille kerroille kun orpo täällä viime kaudella vetosi valtiovarainministeriön virkavastuulla tehtyihin laskelmiin nyt korvia huutaa se hiljaisuus korvia huutaa se hiljaisuus jolla orpo yrittää vaieta nyt nämä samat laskelmat nimittäin ne samat virkamiehet jotka edelleen samalla virkavastuulla tekevät työtään ovat laskeneet että seitsemälläkymmenellä prosentilla suomalaisista käteenjäävät tulot kasvavat ostovoima kasvaa ja ainoa ryhmä jossa ne ne eivät kasva ovat ne kaikkein hyvätuloisimmat arvoisa edustaja orpo edustaja orpo ymmärrän että se teitä harmittaa mutta tässä meillä on iso ero oikeisto opposition ja hallituksen kesken meillä on iso ero me panostamme kohdistamme veronkevennykset ja panostukset sinne missä eniten tarvetta on emmekä niihin kaikkein rikkaimpiin niin kuin kokoomus tekisi tässä se ero on jätetään ihmisten arvioitavaksi kumpi on

arvoisa herra puhemies kyllä keskustalla on lämmin sydän ja edellisen hallituksen aikana ja sykkii edelleen tämänkin hallituksen aikana hienoa jos kokoomus on huomannut että meidän sydämemme sykkii se sykkii vahvasti koko maan tasapainoiselle kehittämiselle missä ovat mukana meidän väyläverkostojen kehittäminen meidän yrittäjyyden kehittäminen ja yrittäjyysedellytysten parantaminen ja myös perheet lapsiperheet eläkeläiset hyvin lämpimästi meidän sydämemme sykkii näille asioille iso asia mikä tässä on ollut keskustelun alla on työllisyys senkin eteen sydän sykkii kuulostelinkin äsken että salissa on yksimielisyys mitenkä työllisyyttä kehitetään ja olin vähällä kiittääkin edustaja vähämäkeä tästä kädenojennuksesta perussuomalaisten suunnasta mutta kun kuuntelin tavion puheenvuoron niin en ole enää ihan niin varma siitä yhteistyöstä minkä kanssa voisimme elää ensi keväänä

sdp te väitätte olevanne työväenpuolue mutta te kiristätte jo kaksituhattakolmesataa euroa saavalta työntekijältä ensi vuonna veroa eli tarjoilijasta ylöspäin kaikkien työn verotus tulee ensi vuonna kiristymään

valtiovarainministeri kulmuni tämä marinin hallituksen budjetti tulee viidellätuhannella lisäämään työttömyyttä mutta jos teillä on laskelmia toimista jotka nostavat työllisyyttä me katsoisimme mielellämme niitä kertokaa nämä laskelmat meille

arvoisa puhemies eilen täällä salissa viime vaalikauden valtiovarainministeri orpo sanoi aika viisaasti että perustus pettää jos se rakennetaan hiekalle tästä olen aivan samaa mieltä tuota viime vaalikauden hiekalle rakentamista sen perintöä tämä sanna marinin hallitus joutuu nyt kantamaan eli joutuu tekemään vaativaa työtä sen perinnön pohjalta jonka kokoomusjohtoinen hallitus jätti suomelle vain kahdeksan kuukautta sitten yksi tähän perintöön kuuluva hyvin murheellinen seikka on tämä vanhuspalvelulain henkilöstömitoituksen edelleen edelleen ratkaisematon ongelma jos tämä olisi jo hoidettu kuntoon meillä esimerkiksi alan houkuttelevuus olisi aivan eri luokkaa kuin tänä päivänä se syy minkä takia ministeri kiuru joutuu nyt porrastamaan tämän lain voimaantuloa johtuu siitä että alalle ei kertakaikkisesti löydy riittävästi henkilökuntaa

herra herra puhemies tässä on moniakin saan varmaan puhua kohta viisi minuuttia kun täällä huudetaan herra puhemies ihan muutamiin asioihin kiinnitän huomiota täällä on kokoomukselta ja kokoomuksen oikeistoapupuolueilta perussuomalaisilta ja kristillisdemokraateilta tullut väite että kuntaverotus kiristyy nyt valtavasti hallituksen takia se ei kiristy hallituksen takia vaan se kiristyy sen vuoksi että viime vaalikaudella emme pystyneet kokoomuksen kanssa saattamaan sote uudistusta maaliin vaan se epäonnistui koska niin vahvasti olisi pitänyt markkinoille avata meidän terveydenhuoltoamme siksi sote uudistus epäonnistui tällä vaalikaudella tulemme toteuttamaan demareitten kanssa tämän sote uudistuksen tulemme myös toteuttamaan toisen uudistuksen mikä kaatui viime vaalikaudella kokoomuksen takia perhevapaauudistusta ei saatu maaliin viime kaudella koska kokoomus halusi rajoittaa perheiden valinnanoikeutta ja kokoomus poistaa kotihoidon tuen leikata perheiltä me toteutamme demareitten kanssa myös perhevapaauudistuksen joka ei leikkaa
sitten ministeri haatainen kaksi minuuttia
arvoisa puhemies tämä keskustelu perusturvan nostamisesta ja sen vaikutuksista työllisyyteen tavallaan osoittaa sen vaikeuden mikä ylipäätänsäkin on on työllisyysvaikutusten arvioinnissa silloin kun puhutaan

minä toivoisin että tässä keskustelussa otettaisiin vähän laajempi luuppi sillä tavalla että katsotaan että mitä myös pitkällä tähtäimellä saadaan työllisyyspolitiikalla aikaan voidaan palauttaa ihmisiä työkuntoisiksi vahvistaa heidän osaamistaan jotta he ovat paremmin työmarkkinoiden käytettävissä ja on myös se sosiaalinen puoli että siitä että että ihmiset ihmiset ylipäätänsä voivat hyvin ja pystyvät pystyvät myös itse omaehtoisesti työllistymään toinen asia jota toivoisin tähän keskusteluun liittyy siihen että meidän pitää huolehtia koko ajan siitä että yrityksillä on mahdollisuudet rekrytoida työntekijöitä ja että heidän kasvuedellytyksensä säilyvät silloin puhutaan osaavan työvoiman saannista meillä on

osaamisensa olisi yritysten käytettävissä mutta sitten tämä iso työvoimapolitiikka jota meidän pitää tehdä täällä hallitus tarttuu nyt siihen että me kokoamme yhteen kuntiin tämän kuntakokeilun kautta josta on kyselty täällä

arvoisa puhemies täällä kritisoitiin tulonjakovaikutuksia kun otetaan kaikki budjetin toimet huomioon niin kyllä seitsemälläkymmenellä prosentilla kotitalouksista kasvavat käteenjäävät tulot seitsemälläkymmenellä prosentilla kotitalouksista kasvavat käteenjäävät tulot tämä on seurausta siitä että tehdään esimerkiksi veronkevennyksiä kaksisataa miljoonaa kohdentaen ne pieni ja keskituloisiin tämä tietenkin on ollut

sinne suurituloisille ja siitähän teillä on myös omassa vaihtoehtobudjetissanne aivan selkeä esimerkki jossa te haluaisitte nimenomaan pienituloisille tehdä leikkauksia siten että ansiosidonnaisen työttömyysturvan eläkekertymä katoaisi heiltä pois se olisi leikkaus pienituloisille

tähän kotitalousvähennysasiaan joka täällä edustaja multalan osalta nousi esiin maksimivähennykseen oikeuttava remonttityö siis remonttityö kasvaa koska ennen maksimivähennyksen sai viidentuhannen euron remonttikuluilla ja jatkossa sen saa viidentuhannenkahdeksansadanseitsemänkymmenenviiden euron remonttikuluilla

väitetään hallitus on kertonut tekevänsä finanssipolitiikkaa joka reagoi suhdanteisiin ja sitovansa työllisyysasteen nousuun mikäli aste ei nouse riittävästi menoja peruutetaan lienee selvää että tällaisen epäonnistumisen myöntämiseen myöntämiseen ei hallitus hevillä suostu hallituksella on vahva intressi takertua nimenomaan tuohon yksinkertaiseen lukemaan sen sijaan että se tarkastelisi oleellisempia työllisyyden osia kuten tuottavan työn kasvua bruttotulojen kehittymistä ylipäätänsä sitä että palkalla tulee toimeen kun hallitus lisää palkkatukea ja tukityöllistämistä veronmaksajan rahalla ja saa riittävän määrän työmarkkinoiden ulkopuolella olevia joka kuukausi muutamaksi tunniksi töihin se saa työllisyysasteen nousemaan riittävän korkealle

arvoisa puhemies edustaja vartiaisen puheenvuorossa musta todella muuttui valkoiseksi kreikan espanjan islannin irlannin portugalin italian kaikkien kriisimaiden johdossa oli oikeisto tekemässä oikeistolaista talouspolitiikkaa jossa rikkaita ei verotettu ja pankkisektorin annettiin temmeltää

itse asiassa pyysin puheenvuoron käydäkseni läpi näitä kokoomuksen lukuja kun täällä lukuja on perätty mutta yli puolet te vedätte täysin hatusta itse niihin ei ole mitään

puhemies budjettiesitys kuvastaa aina hallituksen arvoja ja tässä budjettiesityksessä vanhukset vanhukset on täysin unohdettu siellä puhutaan kyllä henkilöstömitoituksesta piti tulla laki tämän vuoden puolella no ei tullut jos olisi tullut sekin pitkällä siirtymäajalla henkilöstömäärää pitäisi lisätä mutta siihen ei ole ole riittävästi rahoja opiskelupaikkojen kustantamiseksi ja myöskin pitäisi johtaa tiedolla että saataisiin kustannuksille vaikuttavuutta ja laaturekistereille ei ole annettu rahoja kysynkin miksi tämä hallitus ei arvosta vanhuksia miksi tämä hallitus ei ole valmis antamaan vanhuksille rahaa kuin viisi miljoonaa ensi vuonna kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa olemme valmiit antamaan vanhuksille sataviisikymmentä miljoonaa verrattuna hallituksen viiteen miljoonaan eikö se ole arvostuskysymys
arvoisa puhemies hallitus haluaa että niiden toimeentuloa parannetaan jotka ovat yhteiskunnassa kaikista heikoimmassa asemassa siksi kaikista köyhimpien eläkeläisten toimeentuloa parannetaan ensi vuoden alusta takuueläkkeisiin on luvassa viidenkymmenen euron korotus ja kansaneläkkeisiin kolmenkymmenenneljän euron korotus kuukaudessa näillä toimilla parannetaan yli kuudensadantuhannen suomalaisen eläkettä lisäksi valtiovarainministeriön laskelman mukaan vuoden kaksituhattakaksikymmentä budjetti nostaisi käytettävissä olevia tuloja noin seitsemälläkymmenellä prosentilla suomalaisista etuuksien korotukset ja veromuutokset lisäävät ostovoimaa selvästi pienituloisilla ja vanhuksilla

arvoisa herra puhemies tässä ovat käyneet täysin selväksi nämä linjaerot mitkä ovat nykyhallituksella ja siellä oikealla teitä surettaa se että kaikki ne veronkevennykset ja etuuksien korotukset kohdennettiin pienituloisiin ihmisiin me olemme kaikki ylpeitä siitä asiasta tiedän että olisi tärkeää että hyväosainen pääsisi lentämään etelään useamman kerran vuodessa näin te ajattelette mutta meistä se ei ole niin tärkeää meistä on tärkeää että ja lääkkeisiin riittää rahaa ja se on ihan fundamentti peruskysymys ja todellakin tämä hallituksen linja on hyvin eheä tässä asiassa sen sijaan ihmettelen mihin mihin opposition vaihtoehtobudjetit perustuvat tuntuu että siellä on todella paljon höttöä ja ja molemmilla suurilla oppositiopuolueillakin tätä esiintyy mielestäni olisi reilua se että että ei käytettäisi tällaisia tuulesta temmattuja

vastauspuheenvuoroa ja sen jälkeen siirrytään

puhemies talouden osalta on sellaisia asioita joihin voidaan vaikuttaa täällä kotimaassa sellaisia joihin voidaan yrittää vaikuttaa kansainvälisellä yhteistyöllä ja sellaisia joihin ei voida vaikuttaa voidaan seurata miten talous kehittyy mutta tärkeintä ovat ne toimenpiteet juuri tähän liittyen suomen pankin tiedotteessa todetaan myös se se fakta jonka tiedämme että viimeisten kymmenen vuoden aikana työn tuottavuuden kehitys valitettavasti on ollut heikkoa ja tähän on johtanut etenkin se että innovaatiopolitiikka ja koulutusjärjestelmä eivät ole seuranneet perässä

edustaja kalmarille sen verran sanoa että en minä usko että kukaan on siitä kateellinen jos joku väestöryhmä saa rahaa meille tärkeintä on se että me teemme täällä hallituksessa ja eduskunnassa semmoisia päätöksiä jotka nostavat työllisyysastetta ja sen työn kautta me pääsemme sitten jakamaan niitä rahoja rahoja voi jakaa jos niitä ei synny mutta te viittaatte nyt monta kertaa siihen että joku saa verotuksen kautta käteen jotakin enemmän ja ostovoima nousee tai ei nouse miksi te ette ota kokonaisuutta huomioon kyllähän teidän pitää tätä vuosikymmentä katsoa mitä täällä on tapahtunut sähköverolle mitä on tapahtunut sähkönsiirtomaksuille mitä on tapahtunut asumisen kustannuksille nehän nousevat tällä tavalla ja mitä on tapahtunut autonkäytölle joka maassa monin paikoin on täysi välttämättömyys

puhemies tasa arvoa lisätään julkisia palveluja lisäämällä ja vahvistamalla kun eläkkeitä ja perusturvaa nostetaan turvaverkkoja tiivistetään varmistetaan yhteiskunnan turvallisuutta ja uskoa tulevaisuuteen sekä mahdollisuuksia siirtyä elämässä eteenpäin panostukset nuorten mielenterveyspalveluihin ja ja jatkossa kokonainen koulupäivä joka takaisi edes yhden harrastuksen jokaiselle lapselle ovat niitä panostuksia joilla yhdenvertaisuutta lisätään kiitos hallitukselle siitä että te olette suhtautuneet eriarvoisuuden suitsimiseen ensimmäisessä budjetissanne hyvin vakavasti arvoisa puhemies yhtä vakavaa suhtautumista olisin toivonut kaudella kaksituhattaviisitoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista kun valtiovarainministerin salkku oli kokoomuksella

puhemies kotitalousvähennyksen leikkaaminen on on selvässä ristiriidassa hallituksen omaan harmaan talouden purkamiseen ja elintärkeään työllisyyden parantamiseen liittyen kotitalousvähennys auttaa perheiden arkea ollen elintärkeä myös tuhansille vanhuksille esimerkiksi kodin siivouksen osalta tämä muutos tuo sadoille ja taas sadoille siivousta käyttäneille vanhuksille yli kahdensadan euron lisälaskun vuodessa leikkaus kohdistuu juuri niihin ihmisryhmiin ketkä eivät ilman apua pärjää

arvoisa puhemies minä kuuntelin erittäin huolella opposition ryhmäpuheenvuorot ja täällä on paljon päivitelty väestön ikääntymistä on viitattu tilastoihin passiiviväestöstä ja huoltosuhteen heikkenemisestä ja kristillisten ryhmäpuheenvuoron pitäjä laukkanen jopa puhui vanhusten valtakunnasta joka koittaa täällä suomessa minkä takia meillä ikääntymistä pidetään ongelmana minkä takia sitä pidetään ongelmana että keskimääräinen elinikä on noussut toisen maailmansodan jälkeen kaksikymmentäkolme vuotta se on loistava saavutus älkää vähätelkö ikääntyneitä ihmisiä yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaista asuu kotona yhdeksänkymmentä prosenttia näistä vain vajaa neljäsosa käyttää mitään säännöllisiä vanhuspalveluja

tietenkin ehkä vielä palataan niihin kysymyksiin joihin en aikaisemmissa puheenvuoroissani ehtinyt vastaamaan kun täällä on kritisoitu

siihen tavoitteeseen että talous on tasapainossa vuonna kaksikymmentäkolme mutta kuten täällä on tullut keskustelussa esille se kritiikki siitä mitä oppositio esittää kaikkia näitä etuusparannuksia kohtaan ei kyllä myöskään ole perusteltua ja reilua ne ovat nyt lähteneet liikkeelle yksinhuoltajien lapsilisän nostaminen monilapsisten perheiden lapsilisän nostaminen

olla eri mieltä koska kotitalousvähennyksellä edelleenkin on erittäin merkittävä rooli työllistämisen harmaan talouden estämisen kannalta kuten edustaja koponen toteaa ja kun se kotitalousvähennyksen yläraja on ollut se kaksituhattakaksisataaviisikymmentä euroa niin keskimäärin vaikkapa pari vuotta sitten vuonna seitsemäntoista sitä käytettiin tuhatneljäkymmentä euroa joten suurin osa suomalaisista käyttää sitä kuitenkin sen keskimääräisen verran

huolehditaan julkisen talouden kestävyydestä esimerkiksi kolmensadanviidenkymmenen miljoonan panostukset koulutukseen eivät nosta työllisyyttä heti mutta ovat työllisyysasteen kannalta pitkällä tähtäimellä ensisijaisen tärkeitä on tärkeää muistaa että

neljänkymmenen vuoden aikana on työmarkkinoilta kadonnut yli

pelkälle peruskoulutukselle rakentuvaa työpaikkaa saman neljänkymmenen vuoden aikana jatkuvassa laskussa olleet sairaseläkkeiden määrät ovat kääntyneet nousuun alle neljäkymmentä vuotiaiden ikäryhmissä ovat suurin työkyvyttömyyden syy siksi tarvitaan työvoimapolitiikkaan pitkälle menevät rakenneuudistukset joissa esimerkiksi kuntakokeilussa haetaan parhaita malleja ja käytäntöjä jotka kantavat hedelmää vuosikymmeniä eteenpäin arvoisa puhemies siksi vaikeimmin työllistyvien oikeutta työhön tuetaan laajentamalla palkkatuen käyttöä kauaskantoisesti työllisyyttä kohentavia toimenpiteitä joilla luodaan hallituskauden aikana kuusikymmentätuhatta päätösperäistä työpaikkaa ja ne ovat valmistelussa tässä yhteydessä on hyvä muistuttaa työ on parasta sosiaaliturvaa arvoisa puhemies työllisyyspolitiikassa pitää olla kärsivällisyyttä ja ottaa pidempi aikakulma ei pidä hosua lyhytnäköisiä ja pitkällä aikavälillä haitallisia hätäratkaisuja on järkevämpää rakentaa polkuja takaisin avoimille työmarkkinoille kuin sysätä lisää nuoria ulos koulutusuralta ja ajaa ulos työmarkkinoilta ja lopulta kokonaan työvoiman ulkopuolelle suomella ei ole tähän yksinkertaisesti varaa siksi koulutukseen panostetaan kaikilla koulutustasoilla

eduskunnan tietopalvelun laskelman mukaan hallituksen budjetin negatiiviset työllisyysvaikutukset johtuvat lähinnä sosiaaliturvan parantamisesta on totta että kun hallitus hiukkasen parantaa niukkaa perusturvaa niin laskelmissa sen vaikutukset näkyvät työttömyyden lisääntymisenä samalla logiikalla kaikki sosiaaliturva pitäisi lakkauttaa mutta mitä se tarkoittaisi työttömälle kerjuulle lähtöä arvoisa edustaja zyskowicz kokoomuksen varjobudjetissa on kuudensadan miljoonan sosiaaliturvan leikkaus ja lisäksi eläkkeiden viidensadan miljoonan euron leikkaus se on todella kylmää politiikkaa miten pitkälle kokoomus haluaisi leikkaus ja keppilinjansa viedä hakisiko kokoomus vuosi vuodelta budjetti budjetilta samalla tavalla työllisyysvaikutuksia työttömiä ja ja pienituloisimpia kurjistamalla mikä olisi työttömille tarpeeksi vähän tukea ja tarpeeksi kovaa keppiä kokoomuksen mielestä aktiivimalli on tämän hallituksen myötä poistettu ja ensi vuoden alusta korvaukset tulevat täysimääräisinä lisäksi kokoomuksen malli ajaisi lisää ihmisiä toimeentulotuelle joka on kaikkein passivoivin tukimuoto arvoisa puhemies myös ilmastotoimiin pitää ottaa pitkäjänteinen näkökulma kasvun valtiontalouden työllisyyden kannalta varautuminen ilmastonmuutoksiin ja panostukset uuteen teknologiaan luovat työpaikkoja ja mahdollisuuksia eilispäivän teknologiaan hirttäytyminen on lyhytnäköistä politiikkaa hallituksen lievästi elvyttävä finanssipolitiikka on oikeaoppisesti suhdanteita ennakoiva tukee kasvua ja sitä kautta pitkällä aikavälillä valtionvelan kehityksen kannalta oikea linja tässä vaiheessa tällä pääministeri sanna marinin hallituksen linjalla normaalisuhdannetilanteessa

julkinen talous on tasapainossa vuonna eriarvoisuus on vähentynyt työllisyysaste on noussut seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin ja suomi on saavuttamassa hiilineutraaliutta

elikkä ensi vuoden budjetilla on suuri merkitys kansakunnan eheyden kannalta kiitoksia

arvoisa puhemies vuosi sitten ministeri haavisto piti täällä hyvän puheen hän lainasi leo tolstoin romaania anna karenina seuraavasti kaikki onnelliset perheet ovat toistensa kaltaisia jokainen onneton perhe on onneton omalla tavallaan virkkeellä ministeri kuvasi suomalaista arkea näissä sanoissa on viisautta valitettavasti tämän hallituksen huomio on kääntynyt pois tavallisista lapsista nuorista perheistä ikäihmisistä apua tarvitsevista suomalaisista kaikki on mennyt kulttuuriministerin toimialueeseen eli teatteriin näytöksen aiheena on ollut ensin posti sitten luottamus ja lopuksi ulkomaalaistaustaisten isis äitien ja lasten kohtalo pääosissa ovat esiintyneet ministerit joiden punavihreälle teatterille ei edes kahdeksankymmentäkolme kuiskaajaa näytä riittävän tavallisten suomalaisten elämä on jäänyt sivujuoneksi kun hallituksen toimet ovat muistuttaneet tolstoin toisesta kirjasta sota ja rauha siinä todetaan seuraavasti kaikki tämä synnytti hänen päässään mielikuvitusmaailman joka tuotti tuolla hetkellä nautintoa tavalliseen elämään kohdistuvat paineet johtuvat hallituksen ilmastososialismista joka on vaarallista yhdeksälle alimmalle tulodesiilille aivan erityisesti autoilijalle ja pientaloasujalle ruoka lääkkeet kaikki mikä on logistiikan varassa kallistuu edelleen asumiskustannukset ovat kohtuuttomat sähkön siirtohinnan alentamiseksi hallitus ei ole tehnyt mitään ei ihme että kuluttajien luottamus talouteensa on heikentynyt arvoisa puhemies kiitän valtiovarainvaliokuntaa ja sen jaostoja hyvästä yhteistyöilmapiiristä ja asiallisesta substanssiin perustuvasta dialogista uskon monen valiokunnan jäsenen jakavan huolen julkisen talouden kehityksestä jos talouskasvu ei toteudu hallituksen arvioimalla tavalla jos ennustepoikkeama on esimerkiksi puoli prosenttiyksikköä näyttäytyvät hallituksen tekemät pysyvät menolisäykset erityisen vaarallisessa valossa jos hallitus noudattaa omaa ohjelmaansa pilkulleen kuten keskusta on luvannut ja panostaa kolme miljardia euroa kertaluontoisiin panostuksiin tämän kauden aikana tarkoittaa tämä kolmessa vuodessa yhden pilkku kuuden miljardin euron lisäpainetta budjetin pohja perustuu julkisen talouden suunnitelmaan jonka selkäranka on työllisyysasteen nostaminen seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin hallituksen toimista valtaosa perustuukin palkkatukeen se tarkoittaa että palkkausta subventoidaan määräaikaisesti valtion taholta hallituksen linja ei siis ole puuttua siihen ettei palkalla tule toimeen vaan käyttää tempputyöllistämistä tilastojen kaunistamisessa tämä ei kuulosta duunarimyönteiseltä linjalta samassa yhteydessä on viitattava eduskunnan tietopalvelun laskelmiin että tempuista huolimatta hallituksen työllisyystoimet itse asiassa lisäävät työttömyyttä onkin onniteltava ministeri harakkaa ettei hän ole enää se joka joutuu näitä julkisuudessa selittämään puheet siitä että tarvitsemme valtavasti ulkomaista työvoimaa liittyvät samaan asiaan porvaritahot ovat väläytelleet että valtion pitäisi maksaa palkkatukea peräti seitsemänkymmentä prosenttia suurin haaste veronmaksajalle syntyy kuitenkin unelmasta toteuttaa hiilineutraalius vuoteen mennessä emme voi kuitenkaan käpertyä sosialistiseen ilmastoveromalliin ja huudella impivaaralaisia ilmastosloganeita globaalin ilmiön edessä julistuksilla ja lisäveroilla saadaan tovereille mukavampi mieli mutta kaiken maksaa tavallinen suomalainen työmies ja nainen budjetin lähetekeskustelussa vasemmistoliitto esitti sukupuolitietoista budjetointia olen ymmärtänyt että budjetin laadinta perustuu tulo ja menoarvioon se tehdään substanssidataan kuten laskentatoimen analyysiin ja talouden tunnuslukuihin tukeutuen sukupuolet tulee huomioida osana tunnuslukuja ja käsittääkseni näin jo tehdään mutta on kestämätöntä että budjetti perustuisi siihen mitä kultakin löytyy jalkovälistä toisaalta keskustan piiristä on esitetty jopa feminististä aluepolitiikkaa arvoisa puhemies hallituksen budjetilla on muitakin yhtymäkohtia sota ja rauha teokseen tolstoi nimittäin lainasi teoksen nimen anarkisti proudhonilta teoksessa on oiva vihje hallitukselle joka menee seuraavasti jos teet jotakin tee se hyvin jos taas et osaa tai et halua tehdä työtäsi hyvin on parempi ettet tee sitä ollenkaan arvoisa herra puhemies teen vastalauseen yhden mukaisen epäluottamuslause ehdotuksen eduskunta toteaa että hallitus ei tämän johdosta nauti eduskunnan luottamusta

arvoisa puhemies aivan aluksi on todettava että äskeinen keskustelu sai minut huolestumaan siitä yrittikö valtiovarainministeri kulmuni myydä meille hallituksen suunnitteleman kotitalousvähennyksen leikkauksen parannuksena sillä hänhän väitti että remonttikustannusten maksimivähennysmäärä olisi nousemassa mutta hänhän siis viittasi siihen kun hallituksen suunnitelmissa on vähentää kotitalousvähennyksen työn vähennettävää osuutta niin totta kai on teetettävä enemmän remonttityötä jotta tämän vähennyksen määrä ikään kuin saadaan täysimääräisesti käyttöön eli kyseessä on niin kuin hän itsekin tuossa totesi leikkaus mutta on aika väärin väärin mielestäni yrittää antaa eduskunnalle toisenlaista kuvaa siitä mitä hallitus on tekemässä arvoisa puhemies hallituksesta on kritisoitu eduskunnan tietopalveluiden työllisyysvaikutusten arviointia kapea alaiseksi ja toki on tietysti niin että vain osa talousarviosta ja vaihtoehtobudjeteista jos koko talousarvio huomioitaisiin olisi ero hallituksen talousarvion ja kokoomuksen vaihtoehdon välillä vielä suurempi yritin kaikin keinoin etsiä etsiä mistä löytäisin valtiovarainministeriön tai muun hallituksen hyväksymän tahon arvion hallituksen talousarvion työllisyysvaikutuksista en löytänyt arvoisa hallitus ja hallituspuolueiden kansanedustajat kertokaa meille mistä me ne löydämme me mielellämme perehdymme niihin niin ei tarvitse esiintyä täällä ikään kuin teidän mielestänne väärin luvuin miksi se työllisyysasteen ja työllisten määrän niin tärkeää vain hallituksen tavoittelemalla seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteella ja siitä tulevilla verotuloilla voidaan maksaa hyvinvointiyhteiskunnan palvelut ja tulonsiirrot tämän hallituskin on ohjelmassaan todennut jos työllisyysaste ja suomalaisten hyvinvoinnin rahoitus olisi hallitukselle niin tärkeä kuin sanotte olisimme varmasti nähneet joitakin konkreettisia toimia työllisyyden edistämiseksi jo tässä talousarviossa edelleen jäämme siis odottamaan ensi vuotta arvoisa puhemies me kokoomuksessa haluamme varmistaa että voimme parantaa varhaiskasvatuksen peruskoulun lukion ja ammatillisen koulutuksen laatua ja lisätä korkeakoulutuksen resursseja pysyvin määrärahoin haluamme varmistaa vanhusten laadukkaan hoidon ja terveyskeskusten palvelut haluamme että tähän tärkeään on rahoitus myös tulevaisuudessa siksi olemme esittäneet konkreettiset toimet työllisyysasteen nostamiseksi arvoisa puhemies ja arvoisa hallitus niitä saa käyttää perukaa kotitalousvähennyksen leikkaus edistäkää paikallista sopimista alentakaa varhaiskasvatusmaksuja laskekaa työn verotusta ja panostakaa oikeisiin tulevaisuusinvestointeihin kuten nopeisiin raideyhteyksiin tai korkeakoulutuen pääomittamiseen arvoisa puhemies olen erittäin iloinen siitä että koulutukseen on ensi vuoden talousarviossa panostettu jotain jokaiselle koulutusasteelle kaikki hallituksen tekemät pysyvät panostukset ovat hyviä ja niitä tuemme huolissani olen kuitenkin siitä että merkittävä osa koulutuksen panostuksista aiotaan tehdä määräaikaisin menolisäyksin mitä sanotaan niille ammatillisen koulutuksen opettajille joiden työt loppuvat kun rahat loppuvat entä opiskelijoille miksi ei tehdä todellisia tulevaisuusinvestointeja ja pääomiteta korkeakouluja olen myös huolissani siitä että yhteinen tavoitteemme tutkimus ja tuotekehitysmenoista ei ole toteutumassa sipilän hallitus teki kuluvan vuoden budjettiin sadankahdentoista miljoonan euron pysyvät panostukset joilla edetään määrätietoisesti kohti neljän prosentin tavoitetta bruttokansantuotteesta valtiovarainvaliokunnan mietinnössäkin todetaan että ensi vuoden talousarvioesityksen resurssilisäykset eivät ole riittäviä tavoitteen saavuttamiseksi hallituksen esitys laskee suomen akatemian myöntövaltuuksia ensi vuonna nämä eurot ovat nimenomaan siitä laadukkaasta vertaisarvioidusta huippututkimuksesta ja korkean osaamisen vahvistamisesta jota me ehdottomasti suomessa tarvitsisimme myös pitkäaikaisen kasvun varmistamiseksi arvoisa puhemies lopuksi on vielä pakko ääneen ihmetellä missä ovat ne hallitusohjelmassakin tavoitellut ilmastotoimet ilmastotoimien vaikuttavuutta ei mitata niihin käytetyllä rahamäärällä ilmastotoimien tehokkuus mitataan päästöjen vähenemisellä tehokkaimmat ilmastotoimet ovat nimenomaan sellaisia jotka suhteessa käytettyyn rahamäärään vähentävät päästöjä eniten ympäristölle haitallisten yritystukien karsiminen olisi tehokas tapa nyt yritystukiin käytettävä määräraha kasvaa ensi vuoden talousarviossa lopuksi kannatan edustaja heinosen tekemää kokoomuksen vastalausetta

arvoisa herra puhemies tänään alkanut vuoden kaksituhattakaksikymmentä uuden vuosikymmenen kaksituhattakaksikymmentä luvun ensimmäisen suomen valtion talousarvion palautekeskustelu on sillä lailla erittäin merkittävä myös historiallisesti että minun elämäni aikana pitkästä pitkästä aikaa valtion talousarviossa on keskustalaisen valtiovarainministerin nimi alla olin ihan vaippaikäinen silloin viimeksi kun on ollut

tarkistin sen vielä tuossa juuri

se oli myös punamultahallitus muuten silloin ja esko ollila toimi tämän punamultahallituksen valtiovarainministerinä sen jälkeen sen jälkeen siellä on on ollut sitten muiden muiden urheiluseurojen henkilöitä valtiovarainministereinä esittelemässä haluankin tässä kohtaa kiittää erityisesti uutta elinkeinoministeriä edustaja mika lintilää joka tämän valmisteli ja nyt sitten on kapula siirtynyt puolueemme puheenjohtajalle uudelle katri kulmunille mutta tämähän on lintilän budjetti ja täytyy myös tässä kiitoksia antaa myös historian siipien havinaa tässä tällä hetkellä on arvoisa puhemies tämä budjetti ilmentää uuden punamullan uuden sukupolven punamullan punamulta kaksi piste nollan politiikkaa sen punamullan joka neuvoteltiin nyt puhemiehenä toimivan edustaja rinteen johdolla viime keväänä ja jota nyt sitten jatkaa marinin hallitus uuden punamullan tavoitteena on kaikin tavoin lisätä suomalaisten välistä tasa arvoa tavoitteena on vähentää tuloeroja vähentää syrjäytymistä vähentää vähentää ikäihmisten yksinäisyyttä vähentää erilaisia jännitteitä suomalaisessa yhteiskunnassa tavoitteena on myös erittäin merkittävästi vähentää alueiden välistä eriytymistä sitä että suomalaiset kunnat ja seutukunnat jakautuvat voittajiin ja häviäjiin tähän liittyen talousarvioesitys sisältääkin runsaasti

ilmentävät sitä keskustan ja vasemmiston yhteistä ajatusta että pidetään kaikki suomalaiset samassa veneessä ja pidetään suomi ehyenä mutta ei ole mahdollista että lisätään tasa arvoa ja lisätään menoja jos ei myöskin tienata enemmän ja miten tienataan enemmän uuden punamullan punamulta kaksi piste nollan talouspolitiikka perustuu siihen että entistä useampi työikäinen suomalainen on töissä tavoitteemme on se että suomen työllisyysaste nostetaan seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin vaatii kuuttakymmentätuhatta uutta työpaikkaa tällä vaalikaudella tämä on hyvä eduskunta juha sipilän hallituksen linjan jatkamista silloin saatiin juha sipilän hallituksen linjalla nostettua työllisyyttä seitsemäänkymmeneenkahteen ja nyt se nostetaan seitsemäänkymmeneenviiteen uuden punamullan vedolla

haluan nyt nostaa erityisesti esille sen että kyllä pienimpiin yrityksiin me tarvitsemme joustavuutta työehtojen sopimiseen paikallista sopimista pitää lisätä yhteiskunnassa työelämässä mutta korostan että sen tulee olla paikallista sopimista ei paikallista sanelua se vaatii sitä että työntekijätkin

arvoisa puhemies keskeisenä hyvinvointivaltion periaatteena on ollut että pidämme huolen ensi sijassa heistä jotka eivät syystä tai toisesta sitä itse kykene tekemään kovan oikeistolaiskauden aikana tämä periaate on ollut koetuksilla mutta onneksi nykyisen hallituksen ensi vuoden budjetti antaa jälleen toivoa paremmasta ja tämän periaatteen palauttamisesta hallituksen ensi vuoden budjetti vastaa osaltaan pienituloisimpien hätään olemme tehneet eduskunnassa jo lopullisia päätöksiä missä perusturvaa kuten peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea nostetaan kaksikymmentä euroa kuukaudessa vuoden alusta se ei ole kellekään täällä salissa suuri raha mutta ennestään olemattomilla tuloilla kituuttaville sillä on oikeasti merkitystä olemme myös lupaustemme mukaisesti lakkauttamassa järjettömän ja minun oikeustajuuni huonosti huonosti istuvan aktiivimallin leikkurin valtaisa eläkeläisköyhyys on suomen häpeäpilkku on kestämätöntä että vuosikymmeniä hyvinvointimme eteen tehneitä pakotetaan leipäjonoihin ensi vuoden budjetti antaa hallitusohjelman lupausten mukaisesti myös pientä vaikkakin vielä riittämätöntä parannusta heidän elämäänsä pienimpiä eläkkeitä korotetaan euroa kuukaudessa tämä on hyvä alku sille että haluamme poistaa eläkeläisköyhyyden suomesta arvoisa puhemies vaikka täällä puhutaan hallituksen budjetista on ehkä hyvä sanoa muutama sana opposition vaihtoehdoista perussuomalaisten vaihtoehtobudjettiin en mene sen tarkemmin sillä siellä ei ole mitään konkretiaa on vain kevyesti heitettyjä summia ja tavoitteita ja kaikki maailman talousongelmat poistuisivat mikäli maahanmuutto loppuisi kokoomuksen vaihtoehtobudjetti sitä vastoin jatkaa totutulla oikeistolinjalla niin sanottuja kannustinloukkuja poistetaan tunnetulla tavalla kokoomuksen vaihtoehdossa tuttuun tapaan leikataan työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta satoja miljoonia euroja kokoomus siis haluaisi jatkaa edelleen ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkausta ja tällä kertaa haluttaisiin puuttua sen eläkekertymään samaan aikaan on kuitenkin halua antaa miljardin euron veronkevennykset hyvätuloisille voi sanoa että suomen pienituloiset ja eritoten työttömät kiittävät että pääministeri marinin hallitus jatkaa entisellä kokoonpanolla niin kylmää kyyti olisi jos kokoomus olisi kuskin tai edes apukuskin paikalla hallituksessa tämä hallitus on palauttamassa koulutuksen jälleen sille kuuluvaan arvoonsa olemme panostamassa satoja miljoonia kaikille koulutusasteille ja varhaiskasvatukseen jotta saamme turvattua lastemme tulevaisuuden ja hyvinvointivaltiomme rahoituksen pitkälle tulevaisuuteen eduskunta on jo muun muassa päättänyt osallistua varhaiskasvatukseen nämä ovat niitä oikeita koulutuslupauksia joita ennen vaaleja annettiin ja jotka myös pidettiin itselleni on ensiarvoista että jokainen lapsi ja nuori saa tasavertaiset yhteiskunnan tarjoamat lähtökohdat elämäänsä arvoisa puhemies erityisen tyytyväinen olen panostuksista maakuntien elinvoimaisuuteen ensi vuonna annetaan ennätysmäärä varoja tie ja rautatieverkkoon minkä avulla saamme valtaisaa korjausvelkaa käännettyä hieman laskuun hallitusohjelmassa on lisäksi sovittu pysyvä kolmensadan miljoonan euron lisäys inframme korjausvelan pienentämiseen mikä on erittäin tervetullut ja välttämätön panostus arvoisa puhemies tällä hallituksen budjetilla on hyvä toivottaa kaikille suomalaisille hyvää joulua ja toivorikasta uuttavuotta budjetti on askel oikeudenmukaisempaan suomeen teemme yhdessä suomalaisten tulevaisuudesta entistä parempaa ensi vuonna ja hallituksen budjetin takana on erittäin helppo seisoa kiitos

tämä hallitus toteuttaa täysipäiväisen subjektiivisen päivähoito oikeuden lisäksi kaksivuotinen esikoulu pilotoidaan ja ja yli kolme vuotiaiden ryhmäkokoja pienennetään hallitus haluaa myös laatia laatukriteerit varhaiskasvatukselle tämä on erittäin tervetullutta sillä lastentarhanopettajista on huutava pula ympäri maata perusopetuksen osalta hallitus lisää oppilashuollon ja opinto ohjauksen varoja hyvinvointi edistää oppimista islannin malli antaa lapsillemme yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastuksille ja mahdollistaa perheille iltaisin enemmän aikaa yhdessäoloon hallitus nostaa ammatillisen koulutuksen rahoitustasoa tavoitteena on laadun parantaminen ja paremman lähiopetuksen varmistaminen

tiedämme että koko maassa on ongelmia rekrytoida työntekijöitä joilla on riittävä ja sopiva koulutus työmarkkinoiden muuttuessa meidän on tarkistettava koulutusjärjestelmät ja niiden edellytykset vastata työmarkkinoiden alueellisiin tarpeisiin esimerkiksi turun telakkateollisuudessa ja matkailualalla tämä tarve on suuri tässäkin hallitus haluaa parantaa tilannetta ja lyhentää muista maista tulevien työntekijöiden työlupa asioiden käsittelyaikoja hallitus edistää ja turvaa yritysten tämä koskee erityisesti pieni ja keskisuuria hallitus rohkaisee yksinyrittäjiä ja mikroyrittäjiä palkkaamaan työntekijöitä kestävä rahoituspohja luodaan onnistuneesti kun ihmisillä on työpaikat

ostovoimaa ja kaventaa tuloeroja kansaneläkkeen täyttä määrää korotetaan kolmellakymmenelläneljällä eurolla ja takuueläkkeen täyttä määrää viidelläkymmenellä eurolla kuukaudessa samalla tehdään tarvittavat muutokset jotta korotukset eivät vähennä henkilön mahdollisesti saamaa eläkkeensaajan asumistukea korotus kohdistuu yli kuuteensataantuhanteen eläkkeensaajaan joiden kokonaiseläke on alle tuhatkaksisataa viiva tuhatkolmesataa euroa kuukaudessa arvoisa puhemies suomi pärjää vain osaamisella korkeatasoisella edelläkävijäosaamisella hallitus panostaakin vahvasti suomalaisten tulevaisuuteen investoimalla koulutukseen ja tutkimukseen hallitus käynnistää varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen laadun ja tasa arvon kehittämishankkeet joiden tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten oppimistuloksia ja vähentää eriarvoistumista koulutusta pitää tietenkin vahvistaa jo koulutuspolun alusta alkaen varhaiskasvatuksesta niin kuin hallitus tekeekin laadukas varhaiskasvatus pystyy tehokkaasti pysäyttämään huono osaisuuden kierteen ja parantaa lapsen oppimismahdollisuuksia koulutiellä on hyvä että hallitus palauttaa lasten tasa arvoisen oikeuden varhaiskasvatukseen pienentää lapsiryhmiä sekä jatkaa viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua

tämä on erittäin tärkeää sillä varhaiskasvatus parantaa tasa arvoa ja oppimistuloksia ja ehkäisee syrjäytymistä oecdn mukaan euron sijoitus varhaiskasvatukseen tuottaa jopa seitsemän euroa enemmän kuin mikään muu koulutusinvestointi tutkimusten perusteella tiedetään että rajattu varhaiskasvatusoikeus on tuonut päiväkotiryhmiin lasten vaihtuvuutta sekä kasvattanut lapsiryhmien kokoja viime hallituskaudella tehdyt lainsäädännön muutokset ja kuntien erilaiset ratkaisut ovat lisänneet eriarvoistumista sekä varhaiskasvatuksen laadun vaihtelua kuntien ja varhaiskasvatusyksiköiden välillä kokoaikaisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen ennalleen lisää lasten keskinäistä yhdenvertaisuutta tämä on valtavan tärkeä asia arvoisa puhemies viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana suomesta on kadonnut yli puoli miljoonaa työpaikkaa joihin pelkkä perusasteen koulutus on riittänyt samaan aikaan vaille vähintään toisen asteen tutkintoa jää kuusitoista prosenttia ikäluokasta vaikka muuttuneessa työelämässä ilman sitä on vaikea työllistyä lukion ja toisen asteen ammatilliset kustannukset ovat tällä hetkellä monille nuorille ja heidän perheilleen myös kohtuuttoman kalliita jokainen nuori ansaitsee hyvät eväät elämään kaksituhattakaksikymmentä luvun suomessa tämä tarkoittaa vähintäänkin toisen asteen koulutusta hallitus onkin ottanut suuren askeleen nuorten tulevaisuudennäkymien parantamiseksi päättämällä että oppivelvollisuus pitenee toiselle asteelle kahdeksaantoista ikävuoteen saakka arvoisa puhemies lopuksi haluan nostaa esille valtiovarainvaliokunnan talousarvioon tekemän yhden neljän miljoonan euron lisäysehdotuksen jolla edistetään luku ja kirjoitustaitoa tällä lisämäärärahalla viime vaalikaudella alkanutta lukuliike toimintaa vahvistetaan ja sen suuntaviivojen pohjalta suomeen laaditaan kansallinen lukutaitostrategia nämä eduskunnan panostukset luku ja kirjoitustaidon parantamiseksi tulevat juuri oikeaan aikaan pari viikkoa sitten julkaistuissa julkaistuissa uusissa pisa tutkimuksissa tuli esiin että vaikka suomalaisnuorten lukutaito on edelleen oecd maiden parhaimmistoa on erittäin huolestuttavaa että heikkojen lukijoiden osuus on kasvanut kaksituhattayhdeksän vuoden kahdeksasta pilkku yhdestä prosentista kaksituhattakahdeksantoista vuoden kolmeentoista pilkku viiteen prosenttiin syytä huoleen antaa myös se että suomalaisten tyttöjen ja poikien erot lukutaidossa ovat oecd maiden suurimmat yli kuusikymmentä prosenttia tutkimukseen osallistuneista pojista kertoo lukevansa vain jos on pakko sujuva lukutaito on kuitenkin edelleen edellytys kaikelle muulle oppimiselle ajattelulle ja muutenkin täysipainoiselle osallistumiselle yhteiskuntaan erityisen merkittävänä pidän sitä että suomeen laaditaan näillä eduskunnan lisämäärärahoilla ensi vuonna kansallinen lukutaitostrategia siinä tulee käydä läpi kaikki ne toimet ja määrittää niille tavoitteet joilla voimme parantaa lukutaitoa alkaen varhaisesta lukemisesta pienille lapsille opettajien ja lastentarhanopettajien koulutukseen lukutaidon opetukseen ja kehittämiseen eri koulutusasteilla sekä lukuharrastuksen lisäämiseen ja sen edellytysten kehittämiseen ei pidä unohtaa myöskään niitä jo aikuisiässä olevia reilua pariasataatuhatta joilla on heikko lukutaito joka on samalla este jatkuvalle oppimiselle lukutaito on paitsi pohja kaikelle osaamiselle ja oppimiselle myös edellytys ihmisten tasavertaisuudelle vaikka vanhempien merkitys lapselle lukemisessa ja kannustamisessa lukemiseen on tärkeä ei sitä voida jättää yksin perheiden vastuulle sillä silloin seurauksena on lasten eriarvoistuminen lukutaito on asia josta yhteiskunnan ja koulun tulee ottaa päävastuu jäämme innolla odottamaan talousarvion toteutumista

arvoisa puhemies käsillä olevassa talousarviossa on kiitettävästi tunnistettu yhteiskuntamme ongelmia valitettavasti valitut korjauskeinot pääasiassa pahentavat sekä julkisen että yksityisen talouden kestävyysvajetta ja siten heikentävät suomen mahdollisuuksia vastata kasvaviin haasteisiin lisää velkaa lisää veroja lisää alijäämää lisää työttömiä nostan näistä haasteista esiin kaksi asiaa työelämän ja sen historiallisen murroksen sekä jatkuvan oppimisen työurat pitenevät ja sisältävät jatkossa mahdollisesti useitakin uudelleenkouluttamistarpeita ainoa aikaa kestävä taito on kyky oppia uutta maamme keskeinen kestävyysvajeen kattamiseen liittyvä haaste onkin paitsi kasvattaa ja kouluttaa mahdollisimman moni suomalainen työelämään myös pitää heidät siellä pidentyvien työurien loppuun asti hyvinvoivina oppivina kyse on siis sellaisen mittaluokan kasvatuksen opetuksen ja ennen kaikkea oppimisen haasteista joihin nykyinen lapsiperhepolitiikka tai koulutus tai kouluttautumisrakenteet eivät selvästikään kykene vastaamaan perinteisillä koulutusmalleilla ja rakenteilla mikään määrä resursseja erityisesti opettajia tai seiniä ei tule riittämään talous perhe ja koulutuspolitiikkaa on muutettava rivakasti jotta meillä olisi tulevaisuudessa riittävästi hyvinvoivia suomalaisia rakentajia alku eli vauva ja lapsiperheiden tuki varhaiskasvatus ja peruskoulu tarvitsee nykyistä merkittävästi suuremman osuuden henkilöstöresursseista tarvitaan vakaata perusrahoitusta ei hankkeita kokeiluja pienempiä ryhmiä erityisluokkia varhaista tukea ja rauhallisia terveellisiä ja turvallisia oppimisympäristöjä ennen kaikkea meidän on turvattava opettajien korkeatasoinen ja nykyaikainen koulutus ja käytännön taitavuus vain niin kyetään antamaan lapsille ja nuorille ne eväät joiden turvin heistä on peruskoulusta eteenpäin siirtyessä kasvanut mahdollisimman hyvinvoivia ja itsenäisiä oppijoita uuden tiedon tuottajia ja ja suomen rakentajia tänään ei voida opettaa ylihuomenna tarvittavia tietoja koska niitä ei ole vielä olemassa niin nuorten kuin aikuistenkin on haettava ja tuotettava jatkossa niitä tietoja itse moderneissa oppimisympäristöissä ja verkostoissa arvoisa puhemies suomessa on noin kuusikymmentätuhatta syrjäytynyttä nuorta jotka vain osin sisältyvät sataankuuteenkymmeneenyhdeksääntuhanteen työttömään nuorten ongelmat eivät kuitenkaan rajoitu vain virallisesti syrjäytyneisiin perheiden vaikeudet koulutuksessa elintasossa ja terveydessä ennustavat tutkitusti nuorillekin vaikeuksia viidennes nuorista ikäluokista on psykiatrisen diagnoosin puitteissa ammattiin ja yritysten rajapinnasta saatava tieto kertoo laajoista koulunkäyntiin työelämävalmiuksiin ja elämänhallintaan liittyvistä ongelmista ne eivät ole opettajien tai yritysten keinoin korjattavissa siten näitä ongelmia ei todellakaan ratkaista hallituksen havittelemilla ammattikoulujen pätkäopettajilla ja suunnitellulla oppivelvollisuuden jatkamisella ainoa kestävä keino puuttua edellä kuvattuihin nuorten ongelmiin on puuttua juurisyihin painottamalla henkilöresurssit vauva ja lapsiperheiden varhaisiin vuosiin ennen koulua varhaiskasvatukseen perusopetukseen suomen hyvän tulevaisuuden tähden tie on pitkä ja hidas kulkea ja siksi sille on lähdettävä heti talousarvion irralliset yksittäiset kohennukset eivät riitä alkuunkaan arvoisa puhemies suomella on nyt peiliin katsomisen paikka tuotammeko me lapsille nuorille perhettä suunnitteleville suomalaisille pelkoa ahdistusta ja toivottomuutta sellaisia merkityksiä jotka rohkaisevat opiskelemaan yrittämään ja perustamaan perheitä tekemään työtä suomen ja sen kansan eteen nyt käsillä oleva talousarvio ei niitä merkityksiä valitettavasti tuota vaan lisää velkaa ja lisää huolia ennestäänkin vaikeuksissa oleville suomalaisille perheille nuorille kannatan edustaja junnilan tekemää epäluottamusesitystä

arvoisa puhemies toin eilisessä tiedonantokeskustelussa esiin sen että hallituksella on pitkä matka palauttaa politiikan

tekemänsä politiikan tietoon ja siitä syystä on tarpeen muistuttaa niistä huomioista joita olemme saaneet ulkopuolisilta arvioitsijoilta niin kansainvälisesti kuin kotimaassakin suomen hallituksen talouspoliittisesta linjasta imf euroopan komissio suomalaisista arvioitsijatahoista muun muassa suomen pankki tänäänkin ja ja talouspolitiikan arviointineuvosto ovat huomauttaneet siitä että hallituksen talouspoliittinen linja ei ole kaikilta osin kestävällä pohjalla sen vastuun kantamisen ja kestävän talouspoliittisen linjan eteen hallituksen olisi ollut viisasta korjata kurssia nyt kun tapahtuivat nämä viimeisten viikkojen ja päivien hämmentävät henkilövaihdokset tapahtumat ja luottamuksen menetykset siinä yhteydessä olisi ollut mahdollisuus hallitusohjelman tarkasteluun mutta hallitus valitsi sen tien ettei muuteta pilkkuakaan ja mielestäni se ei ollut loppuun saakka harkittu ratkaisu mutta sitten tarkemmin tästä budjettiesityksestä joitain huomioita ensinnäkin ihmettelin tuoreen katri kulmunin tämän päivän puheenvuoroja kotitalousvähennyksestä nimittäin kun olemme valiokunnassa kuulleet asiantuntijoita sieltä ei ymmärrystä ole löytynyt sille linjaukselle että heikennetään tässä tilanteessa kotitalousvähennystä ja nyt tänään ikään kuin annettiin ymmärtää eduskunnalle että että kotitalousvähennystä ei oltaisi heikentämässä vaan että siihen sisältyisi jotain parannuksia tämä ei kyllä ole oikea mielikuva välittää suomalaisille eduskunnan arvokkaasta vaan tosiasia on se että ensi vuonna kotitalousvähennystä heikennetään mikä ei mielestäni sovi yhteen sen tavoitteen kanssa joka meillä on yhteinen että suomessa työllisyyttä pitäisi pystyä vahvistamaan eli kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa esitetään kotitalousvähennyksen leikkauksen perumista ja kotitalousvähennyksen merkittävää laajentamista parantamaan ikäihmisten palveluja ja hyvää elämänlaatua mahdollisuutta asua kotona mahdollisimman pitkään toivon että hallitus harkitsee tätä vielä kerran ennen äänestyksiä

myös monia sellaisia keinoja jotka ovat tärkeitä suomalaisille yrittäjille jotka kuitenkin tässä maassa ovat se työllistävä voima esimerkkinä vaikkapa paikallisen sopimisen edistäminen hallitus on jotain siitä maininnut ohjelmassaan ja puhunut mutta tekoja emme ole nähneet tämän perään kysynkin nyt välittömästi missä missä asia viipyy samoin osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen on yrittäjille tärkeää

keskustapuolue tätä tukee ja aikoo sen puolesta äänestää en voi ymmärtää ja toivon että keskustapuolueen edustajat voivat ottaa tähän kantaa miksi näin miksei kuulla yrittäjien ääntä miksei kuulla maaseudulla asuvien ihmisten ääntä nämä tarvitsevat autoa liikkuakseen ja käydäkseen töissä ja harrastuksissa ja elääkseen laadukasta hyvää elämää kokoomus on huolissaan nuorten syrjäytymisestä ja mielenterveysongelmien kasvusta ja sen takia kannatamme sitä että lisäämme painopistettä varhaiseen tukeen ja ennaltaehkäiseviin palveluihin nopeaan hoitoonpääsyyn sen takia kokoomus kannattaa kansalaisaloitteen mukaista terapiatakuuta suomeen ja se voitaisiin toteuttaa jo heti ensi vuoden budjetissa tämä hallituksen esityksestä valitettavasti puuttuu ja toivon että tätäkin vielä harkitsette tutkimusmäärärahoista varmaan pääsemme opetus ja kulttuuriministeriön pääluokan kohdalla keskustelemaan vielä lisääkin mutta samoin ihmettelemme sitä miksi kaikkein korkeimmasta laadukkaimmasta tieteellisestä tutkimuksesta hallitus haluaa ensi vuonna leikata suomen akatemian määrärahataso heikkenee tämä on hyvin hallituspuolueiden kansanedustajien ja valtiovarainvaliokunnan edustajien tiedossa ja siitä huolimatta näin on kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa esitetään kaikkiaan sataneljäkymmentä miljoonaa euroa lisää tutkimukseen kattaen erilaiset tutkimuksen momentit ihan sieltä suomen akatemian tieteellisestä tutkimuksesta esimerkiksi lääketieteen kliiniseen tutkimukseen ja business finlandin soveltavampaan yrityslähtöisempään tutkimukseen sen lisäksi vielä viimeisenä huomiona nostan esiin hoitajien määrän lisäämisen hallituksen budjetista ne toimet puuttuvat meidän vaihtoehtobudjetissamme on sataviisikymmentä miljoonaa hoitajien määrän lisäämiseen jotta päästään laadukkaampaan vanhustenhoivaan kiitos

arvoisa puhemies

talousennusteet tältä päivältä haastavat kyllä hallitusta voi sanoa niin että kun kasvu hiipuu niin

näitten suurten taloustavoitteiden työllisyysaste seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin julkinen talous tasapainossa vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme saavuttamiseksi meillä ei ole samanlaista myötätuulta kuin edellisellä hallituskaudella ja kun pyrimme

aina korkeampaan ja korkeampaan työllisyysasteeseen tämä työ muuttuu yhä vaativammaksi mutta välttämätöntä se on pelkästään meidän ikäluokkiemme pienentyessä on aivan selvää että me tarvitsemme tekeviä käsiä enemmän ja yhä useampi työikäinen pitää saada työnsyrjästä kiinni tämä on aivan selvästi hallituksen yksi tärkeimmistä tavoitteista ja on selvää että tulevan puolen vuoden aikana myös hallitus tulee antamaan ja tuomaan eduskuntaan konkreettisia tekoja sen eteen kun tässä käsittelyssä on hallituksen esitys tulevan vuoden talousarvioksi keskustelussa on paljon sivuttu oppositiopuolueitten varjobudjetteja minusta on hyvin arvokasta että oppositiopuolueet ovat näitä laatineet niissä on paljon hyviä elementtejä esimerkiksi lapsiperheiden tukeminen perussuomalaisten varjobudjetissa on minusta erittäin hyvä asia mutta se mikä tuli ilmi silloin kun niitä käytiin erityisesti täällä salissa läpi hieman hämmästyttää että ne on tehty kuitenkin siinä määrin löperöiksi että sieltä paljastui perussuomalaisten budjetista erityisesti jopa miljardin euron aukko siis sellaisia lukuja jotka eivät pitäneet paikkaansa oli miljardin euron edestä ja kun tiedän että teidän joukoissanne on oppineita ja ja fiksuja henkilöitä jotka kyllä osaavat laskea ja numeroita käyttää niin toivoisin ja kysyisin puheenjohtaja halla aholta koska te tuotte siihen miljardiin ne katteet tietoon jotta pystyisimme paremmin arvioimaan kun sitä lukee niin tulee mieleen runebergin vänrikki stoolin tarinat jossa von döbeln ratsasti aukkoja katsellen niitä näkyy siellä täällä samaa näkyy muuten kokoomuksenkin varjobudjetissa siellä on kotitalousvähennys josta edellä edustaja grahn laasonen puhui he esittävät yli vuotiaille ekstravähennystä kotitalousvähennystä hoivamenoihin ja esittävät että tällä saataisiin kolmesataakolmekymmentä miljoonaa säästöä sosiaali ja terveyskuluihin sitra joka tätä mallia on tutkinut toteaa itse että se pystyttäisiin toteuttamaan kustannusneutraalisti mutta yhtäkkiä sieltä on löytynyt kokoomukselle kolmesataakolmekymmentä miljoonaa säästöjä toinen juttu mikä tulee tähän kotitalousvähennykseen on selvää että se on tärkeä instrumentti se on tärkeä paitsi yrittäjyyden edistämisessä mutta se on tärkeä erityisesti harmaan talouden torjunnassa sinänsä on harmi että sitä pikkuisen leikataan mutta luvut jäävät edelleen sille tasolle että asiantuntijoiden mukaan tällä ei ole merkitystä harmaaseen talouteen jos henkilö pystyy kuitenkin vähentämään yrityksen laskusta neljäkymmentä prosenttia niin onhan se niin merkittävä vähennys sitä kannata pimeänä teettää ja hyvä näin tämä pitää säilyttääkin ja se on tärkeä tärkeä väline paitsi kotitalouksille kannustamaan työn teettämistä mutta kuten äsken totesin erityisesti harmaan talouden ehkäisyssä se jos joku on on todella tärkeää että me pystymme pitämään veropohjan laajana ja ja kaikki verotulot keräämään valtion kirstuun jotta meille riittää hyvinvointiin ja hyvinvointipalveluihin rahaa lopussa haluan todeta arvoisa puhemies että se mikä erottaa ehkä eniten hallituksen ja opposition linjaa on se mitä debatissa toistin en ehkä sano nyt kaikkia oppositiopuolueita mutta ehkä kokoomuksen ja perussuomalaisten puolelta ei ole kauhean paljoa uskoa siihen että me pystymme neljän vuoden aikana toteuttamaan näitä tavoitteita hallituksella riittää toistaiseksi uskoa mutta toivoisin että vaikka usko on ehkä vähissä siihen että

täyteen niin jaksaisitte tuoda niitä omia esityksiä siellä voi olla uusia hyviä avauksia jotka minusta pitää ennakkoluulottomasti käsitellä täällä ja siinä mielessä erimielisistäkin asioista ja näkökulmista riippumatta on hyvä harjoittaa yhteistyötä täällä salissa

arvoisa puhemies sosiaali ja terveydenhuoltoon esitetään nyt merkittäviä parannuksia eläkeläisten ja lapsiperheiden köyhyyttä ja köyhtymistä vähennetään kehittämällä samanaikaisesti sekä etuuksia että palveluita konkreettisia toimenpiteitä esitetään niin eläkeläisten taloustilanteen parantamiseen kuin vanhuspalveluiden kehittämiseen ensi vuoden talousarvioehdotuksen mukaan lapsiperheiden asemaa parannetaan nostamalla muun muassa lapsilisän

ja monilapsisten perheiden lapsilisää esitämme myös tärkeitä ja välttämättömiä investointeja mielenterveydenhoitoon hoitotakuuseen ja vanhuspalveluiden hoitajamitoitukseen terveyskeskusten jonojen lyhentämiseksi lisätään lääkäreiden määrää

arvoisa puhemies myös subjektiivinen päivähoito oikeus kuuluu ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin pitäisi olla itsestäänselvää että tasavertaiset mahdollisuudet osallistua varhaiskasvatukseen annetaan jokaiselle lapselle osallistuminen varhaiskasvatukseen edistää muun muassa lapsen sosiaalisia taitoja joita tarvitaan koulussa ja myöhemmin työelämässä lasten ja nuorten lukutaito on viimeisten vuosien aikana huonontunut nopeasti siksi olen erityisen iloinen siitä että budjetissa esitetään puolitoista miljoonaa euroa lisämäärärahaa erilaisiin lasten lukuintoa edistäviin projekteihin lukutaito avaa ovia itsetuntemukselle se auttaa lapsia löytämään omat vahvuutensa ja edistää myös luovuutta ja kekseliäisyyttä olen erityisen iloinen siitä että hallitusohjelmassa nyt selkeästi panostetaan ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin tämä maksaa yhteiskunnalle alussa mutta tulevaisuudessa joka ikinen yhteiskuntamme jäsen tulee hyötymään siitä kun riskitekijät huomataan aikaisessa vaiheessa vältymme ongelmien kasaantumiselta tulevaisuudessa tämä on kaikin puolin kustannustehokasta ja oikeudenmukaista politiikkaa valtiovarainvaliokunnan mietintö sisältää perinteiseen tapaan myös rahoitusta kohteisiin jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen jo sellaisenaan hyvään budjettiesitykseen on hienoa että niin

voimme rahoittaa tärkeitä hankkeita eri puolilla suomea arvoisa puhemies jouluaattoon on tasan viikko aikaa juuri nyt ja juuri tässä hallitusohjelman tavoitteita ja talousarvioesityksen toimenpiteitä kerratessa tuntuu vahvasti siltä että saamme tänä vuonna viettää vähän paremman joulun

arvoisa puhemies elämme kummallisia aikoja toisaalta saamme positiivisia uutisia yritysten panoksista kasvuun ja kehitykseen toisaalta tietoja irtisanomisista irtisanomisista menetettyjen työpaikkojen tilalle saamme onneksi tietoa myös uusista työpaikoista uusimman tiedon mukaan talouskasvu hidastuu mutta talouden taantumaa ei varmuudella voi ennustaa toki taloudellinen epävakaus ja epävarmuus tuntuvat kasvavan tähän vaikuttavat monet asiat joihin meillä ei suomessa ole suoranaista mahdollisuutta vaikuttaa pitkittynyt brexit maailmanpolitiikan epävakaus ja maailman talousjättien vaikeudet edellä mainittujen asioiden vaikutukset heijastelevat kuitenkin suomeen suomella on toki myös omat haasteensa jotka eivät ole ihan helppoja ratkaistavia nekään huoltosuhteemme on lapsia syntyy vähemmän kuin koskaan ja työttömyys on edelleen ongelma työikäistemme keskuudessa työmarkkinoille kohdistuvat murrokset ja paineet luovat nekin haasteita työllisyystavoitteiden saavuttamiseksi koko maapalloa taas koettelee alati kiihtyvä ilmastonmuutos joka uhkaa tuhota miljardien ihmisten elämän perusedellytykset jollei siihen löydetä kestäviä ratkaisuja pian nyt olisi helppo ajatella niin että näistä vaikeuksista selvitään julkisista julkisista palveluista ja hyvinvoinnista leikkaamalla ja säilyttämällä vain kaikkein välttämättömin näin ei kuitenkaan ole leikkausten sijaan tämä hallitus toteuttaa vastasyklistä finanssipolitiikkaa jolla tuetaan työllisyyden kehitystä ja tehdään merkittäviä tulevaisuusinvestointeja uuden hallituksen talouspolitiikka kääntyy siis edellisen hallituksen leikkauslinjalta tulevaisuuteen katsovalle uudistuslinjalle hallitus tekee budjettiaan täysin tietoisena siitä että teemme täällä päätöksiä ennen kaikkea lastemme ja heidän tulevaisuutensa eteen jätämmekö lapsillemme perinnöksi hyvinvointiyhteiskunnan rauniot vai päätämmekö panostaa heidän tulevaisuuteensa mielestäni tulevaisuuteen sillä jos lapsillamme ei ole näköalaa tulevaisuuteen niin silloin meillä ei maana ole mitään nähtäväksi jää mihin näillä

yllämme tällaista on kuitenkin puhuttu politiikassa jo vuosia jos ei jopa vuosikymmeniä ja mielenkiintoista on nyt se että vihdoin ja viimein politiikkaa myöskin toteutetaan tavalla josta yleensä puhumme hallitus panostaa esityksessään hyvinvointia ja talouskasvua vahvistaviin tekijöihin kuten koulutukseen johon lisätään ensi vuoden budjetissa kaiken kaikkiaan noin kolmesataaviisikymmentä miljoonaa euroa parannamme pienituloisimpien eläkeläisten toimeentuloa pienimmät eläkkeet nousevat ensi vuonna takuueläkettä saaville viidelläkymmenellä eurolla kuukaudessa ja kansaneläkettä saaville kolmekymmentäneljä euroa kuukaudessa lisäksi perusturvaan tehdään kahdenkymmenen euron ansiotuloverotusta kevennetään kaikkein pienituloisimpien ja pienten ja keskisuurten eläkkeensaajien keskuudessa millä on ostovoimaa kohentava vaikutus nämä kaikki toimet tukevat hallituksen yhteistä tavoitetta siitä että eriarvoisuuden kasvu pysäytetään työllisyyspolitiikassa tapahtuu myös käännös kohti inhimillisempää ja aidosti työllistävää suuntaa hallitus on sitoutunut työllisyysasteen nostoon seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin oikeudenmukaisella ja reilulla tavalla siispä epäoikeudenmukainen ja tehoton aktiivimalli puretaan ja työttömien heitteillejätön sijasta hallitus selvittää palkkatuen käyttöönoton lisäämistä jotta hankalasti työllistyvät pitkäaikaistyöttömät saataisiin osaksi työmarkkinoita myös osatyökykyisten työllistäminen on hallituksen tärkeä tavoite on arvioitu suomessa ikääntyvien työllisyysaste olisi sama kuin ruotsissa meillä olisi yhdeksänkymmentätuhatta ihmistä enemmän työelämässä yhdeksänkymmentätuhatta ihmistä enemmän työelämässä tämä on tärkeä tavoite kepin sijan muissa pohjoismaissa onkin panostettu porkkanaan ja niissä työllisyyttä on paremmalla tasolla tuettu palkkatuen ja työllisyyspalveluiden osalta työllisyystavoitteeseen pääsyä tuetaan myös mittavilla investointipanoksilla esimerkiksi perusväylänpitoon panostetaan kolmesataa miljoonaa euroa vuodessa suoran työllisyysvaikutuksen lisäksi panokset liikenneverkkoon ja infraan laajentavat työssäkäyntialueita mutta tukevat myös tasapainoista aluekehitystä tämä on tärkeää arvoisa puhemies kannatan hallituksen ja valtiovarainvaliokunnan esitystä ensi vuoden budjetiksi tulevaisuustekojen aika on nyt eikä vasta huomenna

arvoisa puhemies tässä salissa on pitkin syksyä käyty keskustelua niin hallitusohjelmasta kuin ensi vuoden budjetistakin usein näissä keskusteluissa on nostettu esiin edellisen hallituksen siis sipilän hallituksen päätökset ja leikkaukset paha hallitus leikkasi mutta nyt on lompakko levällään ja kaikille päinvastoin annetaan viime kaudella alkanut talouden koheneminen ei ole ollut niin mittavaa että nyt voisimme elää kuin viimeistä päivää menoja tulisi priorisoida ja tuottoja lisätä myös muuten kuin veropohjaa laajentamalla eli kansalaisten kukkarolla käymällä vaikka toisin halutaan antaa ymmärtää hallituksen esitykset leikkaavat tavallisen ihmisen tulotasoa sekä suoraan että välillisesti

ja näillä rahoilla ei edes pyritä kohentamaan näiden esimerkiksi tavallisten veronmaksajien arjessa pärjäämistä saati että niillä jaettaisiin oikeudenmukaisuutta vaan niillä parannetaan maailmaa arvoisa puhemies budjettia linjaavassa hallitusohjelmassa todetaan korulausein että elinvoimaa ja toimintakykyä vaalitaan koko suomessa ja hallitus huolehtii elämisen edellytyksistä kaikkialla maassamme monimuotoisesti keskustan ryhmäpuheenjohtaja kurvinen taisi aikaisemmassa jo linjata että tämä koskee vain seutukaupunkeja käydessäni viime viikonloppuna kotiseudullani lapissa miltei jokainen kohtaamani ihminen oli huolissaan huolissaan siitä miten ihmeessä eläminen jatkossa siellä onnistuu ja millä ihmeellä taloudellisesti tulee pärjäämään bensan verotusta kiristetään nyt niin että korotuksen arvioidaan olevan yli kuusi senttiä litralle joo joo edellinen hallitus korotti bensan hintaa noin kaksi senttiä litralta arvonlisäveron korotuksen sijasta samalla valmistaudutaan lämmityspolttoaineiden verojen kiristämiseen joka kohdentuisi miltei kahteensataantuhanteen pientaloon näistä omakotiasujista puolet ovat ikääntyneitä joilta jo nyt pienistä tuloista menee yli puolet asumismenoihin se toinen puolisko on niitä nuoria perheitä joilla ei myöskään ole varaa ei ostaa sähköautoa saati edes suunnitella velkaisen omakotitalonsa öljylämmityksen remonttia asumisen ja elämisen kustannukset tulevat nousemaan jotta suomi voisi kiillotella kilpeään maailmalla globaalien ongelmien maksajana en voi ymmärtää sitä miten maaseudun puolueena aikaisemmin profiloitunut keskusta voi olla näissä päätöksissä mukana ei tässä ainakaan oikeudenmukaisuutta jaeta maaseudun asukkaat ajetaan kaupunkeihin sekö on sitä tasa arvoa arvoisa puhemies nyt käsittelyssä

että nyt puututaan ja

arvoisa puhemies

hallituksen

nyt ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia nyt annetaan vastaus jussi halla ahon ja lukuisten muiden edustajien välikysymykseen al holin leirillä olevien suomen kansalaisten tai suomesta sinne päätyneiden isis perheiden kotiuttamisesta ja toimien asianmukaisuudesta ulkoministeri pekka haaviston

johon annan kymmenen minuuttia ja jussi halla ahon puheenvuoron myös kymmenen minuuttia jälkeen välikysymyskeskustelu käydään nopeatahtisena siten että ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja niiden pituus on enintään myös se viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään sen viisi minuuttia myönnän lisäksi harkitsemassani järjestyksessä vastauspuheenvuoroja eli debattia keskustelua asiasta käydään tässä vaiheessa kello seitsemääntoista saakka ja keskustelua jatketaan sitten myöhemmin tässä täysistunnossa talousarvion yleiskeskustelun päätyttyä

arvoisa puhemies oppositio on jättänyt hallitukselle siitä ollaanko suomalaisia kotiuttamassa al holin leiriltä onko ulkoministeri antanut asiasta oikeaa tietoa eduskunnalle ja onko virkamiestä tai virkamiehiä painostettu toimimaan vastoin lakia välikysymyksessä on lukuisia kysymyksiä hallituksen vastauksessa keskitytään nyt niistä keskeisimpiin aloitan terrorismin uhasta joka maailmalla on todellinen isis kykeni ottamaan haltuunsa alueita syyriasta ja irakista alueita joille sen tukijoita muutti kymmenistä eri maista myös suomesta isisin toiminta viime vuosina on herättänyt laajaa turvattomuuden tunnetta se on terroristinen liike ja ääriliike joka on syyllistynyt äärimmäisen vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin ja sotarikoksiin suomen pitkäaikainen linja on kaikin keinoin varautua terrorismin uhkaan ja tukea terrorismin torjuntaa

vuodesta kaksituhattaneljätoista lähtien osallistumme myös koalition sotilaallisen operaation koulutus ja neuvonantotoimintaan irakissa tavoitteena kehittää irakin mukaan lukien irakin kurdistanin turvallisuusjoukkojen omaa kykyä torjua isis sekä tukea turvallisuuden ja vakauden palauttamista suomi liittyi viime kuussa myös isisin vastaisen koalition ydinryhmään washingtonissa tätä suomen pitkää linjaa ovat olleet toteuttamassa kaikki eduskuntapuolueet otamme isis liikkeen uusien pesäkkeiden synnyn vakavasti isis nostaa jo nyt päätään afganistanissa sekä pohjois ja länsi afrikassa kansainvälisen yhteisön työ terrorismin kitkemiseksi ei siis ole päättynyt arvoisa puhemies al holin vartioitu leiri on seuraus siitä että isis on syyriassa menettänyt alueensa kesällä kaksituhattayhdeksäntoista leirille oli koottu yli seitsemänkymmentätuhatta ihmistä leirin asukkaista noin yhdeksänkymmentä prosenttia on naisia ja lapsia asukkaista noin yksitoistatuhatta on ulkomaalaisia isis taistelijoiden perheenjäseniä leirin ulkomaalaisten joukossa on myös noin kymmenen suomalaista naista ja heidän noin kolmeenkymmeneen lastaan joista valtaosa on alle

holin leiriä hallinnoivat kurdien sdf joukot syyrian hallituksella ei ole kontrollia alueella sen vuoksi suomalaisten lasten tilanteen osalta yhteistyötaho on tämän leirin kurdihallinto suomen hallitus on pyrkinyt edistämään suomalaisten lasten hyvinvointia leirillä tämä on tehty muun muassa kansainvälisten ja punaisen ristin kautta samalla on pyritty selvittämään ehtoja joita kurdihallinnolla on lasten päästämiseksi pois vahingollisista leiriolosuhteista näissä keskusteluissa on selvinnyt että kurdihallinto ei ole halukas erottamaan äitejä ja lapsia toisistaan ilman huoltajan suostumusta alun perin lapsensa alueelle vieneet äidit ovat toimineet suomen viranomaisten antamia neuvoja ja ulkoministeriön matkustusohjeita vastaan viedessään lapsia kriisi ja sotatoimialueelle lapset eivät ole voineet vaikuttaa omaan tilanteeseensa turvallisuuskysymykset sekä viranomaisten kuten suojelupoliisin tekemät uhka arviot on viranomaisten hallituksen otettava vahvana tekijänä huomioon aikuiset ovat rikosoikeudellisesti vastuussa mahdollisista rikoksistaan arvoisa puhemies
leiristä saatujen tietojen mukaan suomalaislasten oikeus henkiin jäämiseen ja kehittymiseen on vakavasti vaarantunut maailman terveysjärjestö who julkaisi syyskuussa kaksituhattayhdeksäntoista raportin jonka mukaan alle viisi vuotiasta lasta oli kuollut leirillä joulukuun kaksituhattakahdeksantoista ja tämän vuoden elokuun välisenä aikana kolmesataakolmetoista lasta tilanne leirillä heikkenee koko ajan lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti suomella on velvollisuus toimia lasten pelastamiseksi al holin leirin sisäinen ilmapiiri on erittäin isis myönteinen siinä on suuri vaara kasvamaan tällaisessa ympäristössä käytännössä terroristijärjestön aivopesun uhreina suomen valtio ei voi hyväksyä tällaista suomalaisten lasten kaltoinkohtelua siten hallitus ei voi myöskään hyväksyä sellaista opposition piiristä esitettyä toimintalinjaa jossa lapset jätettäisiin leirille sen vuoksi myös tämän hallituksen välittömänä tavoitteena on pyrkiä saamaan suomalaislapset pois al holin leiriltä ja kriisialueelta suomen viranomaiset ovat pitkin syksyä valmistautuneet erilaisia mahdollisia tapahtumaketjuja varten kun turkin sotilastoimet yhdeksäs kymmenettä syyriassa alkoivat oli mahdollista että al holin leirin vartiointi sekä ruoka ja lääkehuolto olisivat luhistuneet ja suuri joukko leiriläisiä myös suomalaiset olisivat lähteneet vaeltamaan kohti irakin rajaa tällaistakin tapahtumakulkua varten oli varauduttava samoin kotimaassa on kehitetty viranomaisyhteistyössä valmiutta erilaisiin skenaarioihin varautumiseen al holin leirin viimeaikaisiin tapahtumiin liittyy myös erilaisia väitteitä ihmiskaupasta on epäilty että leiriltä voisi ostaa pois naisia ja lapsia ja heidän kulkureittinsä olisi sitten kulkenut erittäin vaarallisten alueiden kautta länsi syyriasta ulkomaille tällaista ihmiskauppaa tai kauppaa hädänalaisten tilanteella ei suomen hallitus hyväksy arvoisa puhemies tilanne on monella tapaa vaikea hallituksen tehtävä on kantaa sellaisissakin tilanteissa vastuuta sellainen ratkaisu ettei tehdä mitään on mahdoton pääministeri marinin hallituksen ulkopolitiikka on ihmisoikeusperustaista aiomme täyttää kansainvälisten sopimusten ja perustuslain meille asettamat juridiset ja moraaliset velvoitteet emmekä voi hyväksyä silmien ummistamista ja suomalaisten lasten jättämistä hengenvaaraan viranomaisten toiminta lähtee aina lainsäädännöstä tässä poliittisesti herkässä kysymyksessä viranomaisten toiminnan oikeudellista pohjaa edelleen selkeytti oikeuskanslerin yhdeksäs kymmenettä ministerien aiemmista toimista tehtyihin kanteluihin antama ratkaisu oikeuskanslerin ratkaisu ei itsessään velvoita viranomaisia toimimaan mutta se kuvaa perustuslaista ja kansainvälisistä sopimuksista tulevia velvoitteita jotka edellyttävät toimia ainakin lasten kotiuttamiseksi on lähdetty sittemmin ratkaisemaan viranomaisen tekemän tapauskohtaisen harkinnan pohjalta tätä varten ulkoministeriössä asetettiin ulkoministerin erityisedustaja toimimaan kahdeskymmeneskolmas kymmenettä alkaen ja hänen toimintaohjeensa esiteltiin iltakoulun yhteydessä edelliselle hallitukselle kolmaskymmenesensimmäinen kymmenettä erityisedustajan tehtävänä on ollut varmistaa syyriassa leirillä pidettyjen suomalaisten lasten henkilökohtaisen turvallisuuden ja perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen perustuslain ja suomen ratifioimien kansainvälisten sopimusten mukaisesti

ja ulkoministerin väliaikainen erityisedustaja joka johtaa viranomaisten yhteistyötä osana tapauskohtaista yksilöllistä harkintaa toimivaltainen viranomainen pyrkii kaikin käytössä olevin tiedoin ja toimin varmistamaan ettei suomessa asuville henkilöille koidu turvallisuusuhkaa

arvoisa puhemies opposition välikysymys kysyy myös eduskunnalle annetusta tiedosta edellisen kerran on ollut esillä eduskunnan ulkoasiainvaliokunnassa kolmas joulukuuta tuon kokouksen päätteeksi valiokunta päätti että on saanut tarvitsemansa tiedot myös uuden hallituksen aikana olen ulkoministerinä aina valiokunnan käytettävissä tässäkin asiassa mikäli al holin leirillä olevia suomalaisia lapsia koskevia ratkaisuja voidaan tehdä näistä informoidaan aina myös ulkoasiainvaliokuntaa asianmukaisesti ulkoministeriössä al holiin liittyviä asioita on valmisteltu virkavastuulla ja ulkoministeriö toimii tässä asiassa myös muita ministeriöitä koordinoivana ministeriönä

tässä työssä olisi tapahtunut mitään lainvastaista saman on osaltaan todennut myös ulkoministeriön ylin virkamiesjohto yksilöitä sekä heidän terveys ja turvallisuustietojaan koskevat asiat ovat luottamuksellisia salassapitosäännösten vuoksi luottamuksellisuus on myös edellytys sille että lasten kotiutuminen leiriolosuhteista suomeen onnistuu ja tapahtuu turvallisesti viranomaiset eivät avaa eikä heidän kuulu avata julkisuudessa tällaista toimintaa ja siihen liittyvää varautumista suomen ylimpänä laillisuusvalvojana oikeuskansleri arvioi kanteluita ja ilmoituksia ja antaa ratkaisunsa aikanaan arvoisa puhemies uskomme että niin hallitus oppositiokin ovat kiinnostuneita ratkaisuista joilla turvataan lapsen oikeuksien sopimuksen velvoittamalla tavalla suomalaislasten oikeus henkiin jäämiseen ja kehittymiseen haluamme poistaa kasvualustan terrorismilta suomessa ja muualla maailmassa
al holin leirillä olevien lasten auttaminen normaaliin turvalliseen elämään ja päiväkotiin tai koulunpenkille on mielestämme tärkeä osa radikalisaation vastaista työtä

arvoisa herra puhemies välikysymyksessä esitettiin ministerin vastattavaksi pitkä lista epäselväksi jääneitä kysymyksiä ensinnäkin on substanssi onko hallituksella aie tai suunnitelma kyseisten ihmisten avustamiseksi suomeen kun asiasta alkoi tihkua tietoja julkisuuteen ne tyrmättiin ministeriön suunnalta perättömiksi huhuiksi ja disinformaatioksi sittemmin on tullut esiin vastaansanomattomia todisteita siitä että ulkoministeriön johdolla on laadittu varsin yksityiskohtainen suunnitelma al holin leirillä olevien ihmisten kotiuttamiseksi tällaisen suunnitelman olemassaolosta voidaan päätellä että hallituksella tai ainakin ulkoministerillä on ollut tahtotila näiden ihmisten tuomiseksi suomeen kuten monet asiantuntijat ovat todenneet tähän asiakysymykseen ei ole hyviä ratkaisuja on vain ratkaisuja joissa on hyviä ja huonoja puolia asiasta pitäisi käydä perusteellinen keskustelu mutta keskusteleminen on vaikeaa jos ministeri laatii suunnitelmia salassa eikä anna niistä edes kysyttäessä tietoa eduskunnalle medialle tai yleisölle perustuslain mukaan suomen kansalaisilla on oikeus palata maahan kuten ulkoministeri aivan oikein sanoi lapset ovat joka tapauksessa syyttömiä siihen mitä heidän vanhempansa ovat tehneet toisaalta maalaisjärki sanoo että nämä naiset ovat vapaaehtoisesti matkustaneet palvelemaan terrorismia ja hirmuhallintoa he ovat olleet täysin tietoisia isis järjestön ja kalifaatin luonteesta yleisellä tasolla tiedetään että naisilla on ollut aktiivinen rooli esimerkiksi kalifaatin propagandassa ja viestinnässä uusien jäsenten rekrytoinnissa ja jesidivähemmistöön kuuluvien naisten ja lasten orjuuttamisessa me emme siis puhu pelkästään terroristien ja taistelijoiden puolisoista vaan ihmisistä jotka itse ovat fanaattisen väkivaltaisen ideologian kannattajia äärimmäiset näkemykset ovat tulleet esiin myös leirillä olevien naisten viime päivinä julkaistuissa haastatteluissa myös suojelupoliisi arvioi että suomeen päästyään nämä naiset todennäköisesti jatkavat terroristiseen toimintaan osallistumista ja sen tukemista ja vahvistavat täällä jo olevaa jihadistista liikehdintää on selvää että isis naisten muodostamaa turvallisuusuhkaa ei pystytä eliminoimaan viranomaisvalvonnalla tai ääriajattelusta vieroittavilla vapaaehtoisohjelmilla suojelupoliisilla on jo nyt lähes neljäsataa seurattavaa kohdehenkilöä yhtä selvää on että vaikka naiset olisivat osallistuneet suoranaisiin rikoksiin heidän saamisensa oikeudelliseen vastuuseen suomessa on hyvin epätodennäköistä toisin kuin muut pohjoismaat suomi ei ole saanut edes varsinaisia taistelijoita tuomittua suomeen päästyään naiset siis suurella todennäköisyydellä voivat jatkaa vapaalla jalalla myrkyllisen ideologiansa juurruttamista paitsi omiin lapsiinsa myös muihin vaikutuspiirissään oleviin ihmisiin lasten turvallisuuden takaamisesta puhutaan paljon mutta liian vähän puhutaan siitä että nämä äidit ovat uhka lastensa turvallisuudelle ja hyvinvoinnille lastenkaan muodostamaa uhkaa ei pidä väheksyä lapset ovat altistuneet vuosia kestävälle aivopesulle ja isisin tiedetään käyttäneen pieniäkin lapsia teloitusten ja muiden rikosten tekemiseen osa leirillä olevista lapsista on tiettävästi täysi ikäisiä tai lähellä täysi ikäisyyttä ja he ovat saattaneet osallistua taistelutoimintaan parikymmentä ihmistä ei ole suuri määrä edes suhteutettuna suomessa jo nyt oleviin islamisteihin ja isisin kannattajiin tapauksella on kuitenkin suuri periaatteellinen merkitys ja kauaskantoisia seurauksia isis ei ole ensimmäinen eikä viimeinen kansainvälinen terroristijärjestö suomi ei voi viestittää olevansa turvasatama josta voi lähteä ulkomaille tekemään silmittömiä rikoksia ja jonne voi muina miehinä ja naisina palata jäähdyttelemään kun olot konfliktialueilla käyvät epämukaviksi seurausten on oltava sellaisia että jatkossa terroristien sympatisoijat pohtivat lähtemistään kahteen kertaan arvoisa puhemies
välikysymyksen ytimessä eivät kuitenkaan ole isis naiset vaan tapa jolla ulkoministeri haavisto on toiminut hän on pyrkinyt toimimaan salassa paitsi julkisuudelta myös eduskunnalta jonka luottamusta hallituksen tulee nauttia hän on pyrkinyt painostamaan virkamiehiä

ja henkilökohtaisen vastuunsa välttämiseksi piiloutumaan virkamiesten selän taakse tämän osoittaa jo se että monet muut maat mukaan lukien muut pohjoismaat ovat tehneet poliittisen ja julkisen päätöksen olla auttamatta aikuisia isisin kannattajia palaamaan ulkoministeri haavisto on antanut ymmärtää että hallitus ei voisi tehdä sellaista poliittista päätöstä joka sivuuttaisi perustuslain ja kansainvälisten sopimusten asettamat toimintavaatimukset kuitenkin myös muilla pohjoismailla on perustuslaki ja ne ovat tismalleen samojen kansainvälisten sopimusten osapuolia suomi ei voi olla kansainvälisoikeudellinen erityistapaus eikä suomi näin tärkeässä ja periaatteellisessa kysymyksessä omaksua väljempää toimintalinjaa kuin verrokkimaat on poikkeuksellista että ministeriön virkamies nousee julkisesti vastarintaan ministeriä vastaan on poikkeuksellista että salassa pidettävää materiaalia vuodetaan julkisuuteen siinä mitassa kuin viimeisinä viikkoina on tapahtunut mistä tämä kertoo siitä että ulkoministeri haaviston toiminta on poikkeuksellista virkakoneisto joutuu suojelemaan integriteettiään näin poikkeavilla keinoilla ulkoministeri haavisto on useissa kohdin antanut eduskunnalle tai sen valiokunnille harhaanjohtavaa tietoa päätöksentekoprosessista päätösten sisällöstä niiden oikeudellisesta perustasta operaatiosuunnitelman olemassaolosta ja sen yksityiskohdista tätä salailua ja harhaan johtamista ei voida perustella operatiivisilla seikoilla tai henkilöstön tai leirillä olevien turvallisuudella pikemminkin on haluttu välttää poliittisen vastuun kantaminen päätöksistä jopa osa hallituspuolueista näyttää olleen tietämättömiä ulkoministerin suunnitelmista myöhemmin asia on toki niille myyty ja ulkoministeri haavisto onkin toimittanut hallituskumppaneilleen sähköpostilla ohjeet miten mihinkin kysymykseen tulee vastata perustuslaki ja kansainväliset sopimukset eivät velvoita suomea toimimaan asiassa tietyllä tavalla oikeuskanslerin lausunto ei ole hallituspuolueiden edustajien väittämällä tavalla päätös joka velvoittaisi hallitusta toimimaan tietyllä tavalla tämän on oikeuskansleri itsekin todennut arvoisa puhemies eduskunta ei voi hoitaa keskeistä tehtäväänsä eli hallituksen toimien parlamentaarista valvontaa jos se ei saa asianmukaista tietoa hallituksen tekemisistä jos jotakin tietoa ei perustellusta syystä voida eduskunnalle antaa tämäkin on pystyttävä sanomaan suoraan sen sijaan se että ministeri tai ministerin alaisuudessa toimiva virkamies antaa kansanedustajien kysymyksiin totuudenvastaisia vastauksia tai pyrkii ovelilla ja monitulkintaisilla sanavalinnoilla tai tahallisella väärinymmärtämisellä johtamaan edustajia harhaan sietämätöntä eduskunnan arvovallan ja poliittisen järjestelmän uskottavuuden kannalta arvoisa puhemies tästä johtuen teen seuraavan esityksen kuultuaan hallituksen vastauksen eduskunta toteaa että ulkoministeri haavisto ei ole antanut eduskunnalle totuudenmukaista tai riittävää tietoa toiminnastaan al holin leirillä olevien henkilöiden suomeen palautukseen liittyviä suunnitelmia koskien näillä perusteilla eduskunta toteaa että ulkoministeri haavisto ei nauti eduskunnan luottamusta

sotatoimet terroristijärjestö isisiä vastaan ovat päättyneet menestyksellisesti suurin ansio tästä lankeaa irakin ja syyrian kurdeille heidän toimintaansa kansainvälinen yhteisö myös suomi kurdien kouluttajana on tukenut avointen sotatoimien päättyminen ei ole tilannetta vielä ratkaissut syyriaan al holin vankileirille on päätynyt melkein isisin riveissä toiminutta ihmistä heistä yhdeksänkymmentä prosenttia naisia ja lapsia kansainvälisen yhteisön on osallistuttava tilanteen selvittämiseen tärkeintä on kaikkien sotarikoksiin syyllistyneiden saattaminen oikeudelliseen vastuuseen teoistaan sekä leirillä olevien lasten ja muiden syyttömien saattaminen turvaan heidän terveyttään ja elämäänsä uhkaavista olosuhteista

olisi toki hyvä että oikeudenkäynnit toteutettaisiin siellä missä rikoksetkin on tehty on kuitenkin vaikea uskoa että kurdihallinto ilman kansainvälisen yhteisön tunnustusta tai vakavista rikkomuksista epäilty syyrian hallituskaan olisivat tällaiseen oikeusvaltion kriteerit täyttävään prosessiin kykeneviä yhteisen kansainvälisen tai edes pohjoismaisen toimintalinjan puuttuessa ovat kaikki maat joutuneet tekemään omia ratkaisujaan suomikin jonka kansalaisia on leirillä nelisenkymmentä suurin osa lapsia joutuu näin tekemään tätä on valmisteltu jo edellisten hallitusten aikana ratkaisuja voi viivyttää leiriltä on jo karannut kymmeniä todellisen turvallisuusuhan muodostavia isis taistelijoita tällaisten asioiden valmistelu ei voi tapahtua julkisuudessa kyse on virkavastuulla tapahtuvasta päätöksenteosta josta tietojen vuodattaminen on vakava operaatioiden onnistumista ja ihmisten turvallisuutta vaarantava rikkomus samalla on selvää että erillisillä viranomaispäätöksillä toteutettava toimintalinja on asia josta koko hallituksen on tehtävä päätös ja kannettava siitä seuraava poliittinen jos tästä on ollut epäselvyyttä niin marinin hallitus on nyt välikysymysvastauksessaan sen tehnyt vähempää mutta emme myöskään enempää voi eduskunnassa hallitukselta edellyttää eduskunta ei ole paikka jossa yksittäisten ihmisten turvallisuutta ja elämää koskevia asioita voidaan ratkaista yhtä vähän kuin sosiaalisessa mediassa kaikkiin kysymyksiin ei vielä vastauksia ole tai niitä ei voida antaa varmasti tulee osoittautumaan että hallintojen käytäntöihin tiedonkulkuun ja vastuusuhteisiin täytyy tehdä parannuksia ulkoministeriössä ja muuallakin oikeuskanslerin ja laillisuusvalvonnan tehtävä on varmistaa että ratkaisut tehdään lakisääteisessä järjestyksessä ja ovat lakien ja suomea sitovien kansainvälisten sopimusten mukaisia eduskunnan poliittinen valvonta koskee sitä arvioimmeko hallituksen toimet ja linjaukset sellaiseksi että voimme antaa hallitukselle luottamuksen tähän sosiaalidemokraattinen ryhmä on valmis se kattaa myös tähänastisen valmistelun ja vaihtoehtoisten toimintalinjausten selvittämisen joidenka tekemättä jättäminen olisi ollut vastuutonta herra puhemies välikysymys kuuluu parlamentaariseen demokratiaan eikä sen käyttöä tule moittia sen sijaan kaikki muu tämän salin ulkopuolella on tässä asiassa puhuttu on suhteettomuudessaan ja epäinhimillisyydessään surullista seurattavaa suomalaisten turvallisuus on tietenkin keskeinen asia mutta turvallisuuttamme vaarantaa vakavammin se kiihkeä solvaaminen syyttely uhkaaminen valheiden levittäminen ja pelkojen lietsonta joka somessa ja muussa mediassa on valloillaan salissammekin on edustajia jotka ovat tähän osallistuneet ja vielä enemmän jotka sitä rohkaisevat ja pyrkivät käyttämään eripuraisuuden ja epäluulon kylvämiseen ja omien poliittisten tarkoitusperiensä edistämiseen vetoankin kaikkiin että pysymme asiallisessa ja sivistyneessä kielenkäytössä emmekä edes vaikenemalla anna hyväksyntää vihapuheille tai valeuutisille miltään taholta

minä vetoan siihen että pysytään ryhmäpuheenvuoroissa tässä viidessä minuutissa perussuomalaisten edustaja ville tavio näyttää esimerkkiä

arvoisa puhemies mediassa on uutisoitu että ministeri haavisto on johtanut ulkoministeriötä pelon ilmapiirillä jossa virkamiehet ovat saaneet kertoa vain asioita jotka edistävät haaviston poliittisia näkemyksiä median uutisoinnin mukaan haavisto on painostanut ulkoministeriön konsulipäällikkö pasi tuomista järjestämään syyrian al holin pakolaisleirin lapset suomeen konsulikyydillä lapsen oikeuksien yleissopimuksen perusteella lasta ei kuitenkaan saa erottaa vanhemmistaan ilman lainmukaista huostaanottomenettelyä tällaisiin toimenpiteisiin on mahdollista ryhtyä vasta suomen viranomaisten lastensuojelulain mukaisen menettelyn jälkeen selvää on että ulkoministeriön virkamiehellä ei ole toimivaltaa ottaa lapsia viranomaisen huostaan tämä toimivalta on vain ja ainoastaan lastensuojeluviranomaisilla lasten ottamisesta viranomaisen huostaan ilman lainmukaista päätöstä voisi seurata tuomio vapaudenriistosta konsulipäällikkö tuominen itse toteaa julkisuudessa olleessa sähköpostissa nimenomaisesti pitävänsä ongelmallisena pelkästään leirillä olevien lasten avustamista konsulipäällikkö toteaa niin ikään tällaisen päätöksen olevan sellainen että sen tekijän on syytä varautua pitkään vankeustuomioon mediassa on kerrottu että sen jälkeen kun konsulipäällikkö totesi hankkeen lasten tuomiseksi suomeen olevan lainvastainen ja kieltäytyi taipumasta ministerin painostukseen on ulkoministeri syrjäyttänyt konsulipäällikön tehtävästään

asiasta kovin vaitonainen kun ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys kysyi teiltä asiaa kirjallisesti ette kirjallisessa vastauksessanne enää kertaakaan sanonut että kyse oli normaalista kierrosta sen sijaan vetositte vain siihen että teillä oli oikeus siirtää nuo tehtävät pois virkamieheltä näyttää siltä että useimmiten olette vain väistellyt kysymyksiä ja vastaamatta silloin kun olette vastaillut on tarina vaihtunut toistuvasti mietitäänpä nyt virkamies on kertonut kaikille ministerin painostuksesta ja erimielisyyksistä erimielisyyksistä liittyen al holin tilanteeseen ja sitten te ministeri haavisto siirsitte tämän tehtävän häneltä pois ihan vain sattumalta osana normaalia kiertoa sattuipa sopivasti mikäli haavisto on kohdistanut virkamieheen painostusta tai seuraamuksia siksi että virkamies on kieltäytynyt toteuttamasta selvästi lainvastaista ministerin määräystä tai pyyntöä on ministerin toimintaa arvioitava virkarikoksena näyttää siltä että asiassa ei ole myöskään noudatettu valtion yhteistoimintalakia jonka perusteella olennaisista muutoksista työtehtävissä tai työjärjestelyissä on neuvoteltava niiden virkamiesten ja työntekijöiden kanssa joita päätös koskee

te ministeri haavisto olette pyytänyt virkamieheltä anteeksi ja olette tuonut tuon anteeksipyynnön myös julkisuuteen kysyn nyt teiltä miksi te ette pyydä toimintaanne anteeksi suomen kansalta arvoisa puhemies julkisuudessa olleiden tietojen perusteella ministeri haavisto on yrittänyt taivutella virkamiestä menettelemään lainvastaisesti ja siirtänyt virkamiehen toisiin tehtäviin siksi ettei tämä ole totellut ministeriä perussuomalainen eduskuntaryhmä katsoo että ministeri haaviston johtamistapa on ollut täysin epäammattimainen ja ministerille sopimaton kannatan edustaja halla ahon tekemää epäluottamuslausetta

arvoisa puhemies muutama viikko sitten jätimme kokoomuksen johdolla hallitukselle välikysymyksen kun rinteen hallitus sekoili postin kanssa välikysymys pakotti hallituksen totuuteen hallitus menetti luottamuksen ja kaatui nyt oppositio jätti välikysymyksen hallitukselle joka on jatkanut rinteen hallituksen sotkua al holin leirillä olevien suomen kansalaisten tai suomesta sinne päätyneiden isis perheiden kotiuttamisesta kokoomus on tekemässä välikysymystä koska hallituksen toiminta on vakavassa asiassa ollut sekavaa ja hallituksen linja on ollut epäselvä välikysymyksellä edellytämme että hallitus selvittää aikaansaamaansa tilanteen ja kantaa sille kuuluvan vastuun arvoisa puhemies tilanne al holin leirillä on vakava ja on ollut jo kauan kokoomus on pitkään vaatinut hallitukselta selkeää linjaa asian ratkaisemiseksi hallituksen toiminta ei ole herättänyt luottamusta päinvastoin on ollut vuodettuja suunnitelmia lausuntoja ja tiedotustilaisuuksia aina uuden tiedon myötä tarina on muuttunut ja edelliset väitteet paljastuneet jopa epätotuuksiksi olette vedonneet iltakoulussa käytyyn keskusteluun ja hiljaisen hyväksynnän antamiseen ministeri haaviston linjauksille kun on kysytty mitkä ne linjaukset ovat ei kukaan teistä ole osannut sitä kertoa hallituksen poliittisesta linjasta ei todella ole saanut mitään selkoa kaiken huippu on että näin vakavassa ja herkässä aiheessa vastuu on yritetty sälyttää yksittäiselle virkamiehelle on näyttänyt siltä että vastuuta ei halua kukaan ottaa

keskustan edustajien mukaan aikuisia ei suomeen tuoda vihreiden ja vasemmistoliiton kansanedustajien mukaan aikuisia kyllä nyt näyttää siltä että olette päätyneet siihen että myös palaamaan halukkaita aikuisia tuodaan suomeen valtion toimesta arvoisa puhemies kokoomuksen kanta on selvä suomella on velvollisuus tehdä kaikkensa suomalaisten lasten auttamiseksi lapset eivät ole itse valinneet kohtaloaan tai olosuhteitaan lapsia tulee aina suojella aikuisia ei sen sijaan tule auttaa palaamaan he ovat omalla päätöksellään päättäneet lähteä tukemaan järjestöä joka on syyllistynyt syyttömien ja viattomien siviilien murhiin ja muihin julmiin tekoihin

mielestä suomen on jatkettava neuvotteluja kurdiviranomaisten kanssa jotta lapset voidaan tuoda turvallisesti suomeen viranomaisten on myös edelleen monin tavoin varauduttava siihen että leiriltä saavutaan omatoimisesti suomeen paluuseen nimittäin on ihan lain suoma oikeus siksikin myös terrorismin vastaisen lainsäädännön kiristäminen on ajankohtaista muun muassa kokoomusministereiden käynnistämät ja nykyhallituksen torppaamat lakihankkeet on saatava heti takaisin valmisteluun arvoisa puhemies kokoomus edellyttää hallitukselta suoraselkäistä vastuun kantamista eli punnittuja ja selkeitä päätöksiä avoimuutta tehdyistä päätöksistä sekä ryhdikkyyttä päätösten toteuttamisessa tämä on hallituksen tehtävä oli kyseessä kuinka vaikea asia tahansa esitänkin seuraavaa epäluottamuslausetta eduskunta toteaa että ulkoministeri haaviston toiminta on al holin leirillä olevien suomalaisten suhteen ollut salailevaa ristiriitaista ja sekavaa myös toiminut ilman valtioneuvoston varsinaista päätöstä hallitus on salailullaan ja haluttomuudellaan linjata asiaa horjuttanut suomalaisten sekä tuhlannut arvokasta aikaa löytää keinot suomalaisten lasten pelastamiseksi edellä mainittujen seikkojen vuoksi ulkoministeri ei nauti eduskunnan luottamusta kiitos

puhemies lapset sairastelevat koko ajan flunssaa kuumetta oksentelua ripulia muutama päivä sitten tytär sai kohtauksen hän meni siniseksi ja lakkasi hengittämästä tämä on sitaatti helsingin sanomien artikkelista viime viikolta siinä kerrotaan pienestä suomalaisesta lapsesta joka elää tällä hetkellä al holin leirillä syyriassa vankileirillä olevien suomalaislasten ympärillä kuohuu se on valitettavaa sillä nämä lapset eivät ole valinneet osaansa arvoisa puhemies suomi on sitoutunut lapsen oikeuksien sopimukseen ja turvaamaan muun muassa lapsen oikeuden elää voiko mikään vastuu sitä suurempi juuri vaikeissa paikoissa tämä sitoutuminen ja oikeusvaltiomme kestävyys testataan lapsella on oikeus jäädä henkiin silloinkin kun hänen vanhempansa ovat tehneet jotain hirveää syyrian al holissa on vankileirillä suomalaisia lapsia joiden elämää ja terveyttä leirin olosuhteet uhkaavat valtaosa näistä lapsista on alle viisivuotiaita he ovat ennen kaikkea lapsia ja sodan uhreja viime viikot ja tämä opposition välikysymys ovat osoittaneet että järkyttävän moni kansanedustajakin tuntuu olevan valmis jättämään lapset leirille pahimmillaan kuolemaan arvoisa puhemies ulkoasiainvaliokunta on saanut kesästä asti lukuisia katsauksia syyrian ja tilanteesta on ollut jo pitkään selvää että tilanne on huomattavan monimutkainen mutta että lasten auttamiseksi tehdään ulkoministerin johdolla kaikki voitava viimeksi joulukuun alussa ulkoministerin ja oikeuskanslerin kuulemisen jälkeen valiokunta katsoi valitun toimintalinjan asianmukaiseksi sittemmin kuohunta on kuitenkin jatkunut liikkeellä on ollut paljon spekulaatioita ja virheellistäkin tietoa oppositio ei ole kaihtanut keinoja hämmentäessään tilannetta entisestään selvää on kuitenkin lapset on saatava tavalla tai toisella turvaan jo kesästä asti on ollut tiedossa että leiriä ylläpitävä kurdihallinto ei suhtaudu suopeasti äitien ja lapsien erottamiseen nämä näennäisen hyväntahtoiset avaukset vain lasten auttamisesta eivät siis todennäköisesti kestä syvempää tai oikeudellista tarkastelua perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit ovat tehneet oman linjansa selväksi lapset siis jääkööt leirille mutta kokoomuksen linja on vielä hämärän peitossa hyppy perussuomalaisten välikysymyksen kyytiin kävi niin vikkelästi että lasten oikeudet ja oikeusvaltioperiaate taisivat unohtua asemalle arvoisa puhemies voi tuntua ja tuntuukin monien oikeustajun vastaiselta että auttaessamme lapsia saatamme tulla auttaneeksi myös jotakuta joka on voinut syyllistyä rikokseen tätä varten oikeusvaltio on olemassa ja juuri tällaisissa hetkissä se punnitaan jos oikeusvaltion periaatteista luovutaan nyt niistä voidaan luopua toistekin leirillä olevilta riistetään ihmisoikeudet ne voidaan riistää muiltakin sille tielle tämä hallitus ei lähde me lähdemme siitä että jos henkilö on syyllistynyt rikokseen hänet saatetaan teoistaan vastuuseen oikeusvaltiossa siitä huolehtivat poliisi syyttäjä ja tuomioistuimet tuomiot eivät ole poliittisia päätöksiä niiden kuulukaan olla me lähdemme siitä että suomessa on hyvät turvallisuusviranomaiset joiden kykyyn pitää huolta suomalaisten turvallisuudesta meidän on voitava luottaa terrorismiin perehtynyt tutkija leena malkki on todennut viisaasti että nollariskin ratkaisuja ei tässä tilanteessa ole silmien ummistaminen ei poista ongelmaa lasten kohdalla tämä voi olla ainoa tilaisuutemme tarjota uutta mahdollisuutta uutta alkua elämälle arvoisa puhemies asia on yhtä aikaa monimutkainen ja yksinkertainen monimutkainen koska tilanne edellyttää lukuisten eri säädösten uhkien oikeuksien ja velvoitteiden yhteensovittamista poikkeuksellisen vaikeissa olosuhteissa kriisialueella mutta yksinkertainen siksi että viime kädessä kyse on noin kolmestakymmenestä lapsesta jotka eivät ole valinneet osaansa ja joiden lapsuus hupenee tällä hetkellä epäinhimillisissä oloissa vankileirillä niiden lasten vuoksi meidän on tehtävä kaikkemme vihreä eduskuntaryhmä antaa täyden tukensa marinin hallitukselle valitulle toimintalinjalle ja ulkoministeri haaviston tinkimättömälle työlle lasten oikeuksien puolesta
vasemmistoliitto edustaja honkasalo ja nyt arvoisat edustajat

arvoisa puhemies raakalaismainen isis järjestö on terrorisoinut lähi itää pitkään ja vuosina kaksituhattaneljätoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista se hallitsi irakin ja syyrian alueilla niin sanottua kalifaattiaan vuoden alussa kurdijoukot valtasivat viimeiset isisin alueet al holin leirille koottiin tuolloin yli seitsemänkymmentätuhatta ihmistä lähinnä naisia ja lapsia leirillä on myös noin kymmenen suomalaista naista ja heidän noin valtaosa alle kouluikäisiä pikkulapsia al holin tilannetta on pyritty selvittämään jo ennen antti rinteen hallitusta kysymys on ennen kaikkea oikeudellinen ei poliittinen suomen valtion ja viranomaisten on toimittava lain perustuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaan tämä ei ole valintakysymys tämä ei ole poliittisista suhdanteista tai päätöksistä riippuvaista tai asia josta voitaisiin poliittisin päätöksin poiketa al holin kysymys kiinnostaa kansalaisia ja mediaa selvää on se että lasten turvallisuus on asetettava etusijalle kaikkea prosessiin liittyvää ei voida eikä tule riepotella julkisuudessa huutoäänestykset eivät voi määritellä keille ihmisoikeudet kuuluvat ja keille eivät ihmisoikeudet eivät ole mielipidekysymys arvoisa puhemies perustuslaki ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset turvaavat ehdottomina ja rajoittamattomina oikeuden elämään sekä epäinhimillisen kohtelun kiellon perustuslaki ja ihmisoikeussopimukset edellyttävät valtion aktiivisesti turvaavan ja edistävän perus ja ihmisoikeuksia lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa takaamaan samat oikeudet kaikille lapsille ilman mitään lapseen tai hänen vanhempiinsa liittyvää erottelua sopimus kieltää lapsen rankaisemisen rankaisemisen vanhempien toiminnan mielipiteiden tai vakaumuksen vuoksi kaikissa julkisen vallan toimissa on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu lapsen oikeuksien sopimus ja lastensuojelulaki asettavat vaatimuksia myös lapsen ja vanhemman erottamista koskevalle päätöksenteolle näyttää selvältä ettei ole mahdollista päättää esimerkiksi leirillä olevien suomalaisten lasten huostaanotosta suomesta käsin ennen tuloa suomeen myöskään al holin leiriä hallinnoivat kurdiviranomaiset eivät salli lasten erottamista äideistään siksi on mielekästä keskustella ratkaisuista jotka tässä tilanteessa ovat mahdollisia se mitä sen jälkeen tapahtuu on osaavien viranomaistemme käsissä me luotamme suomalaisiin viranomaisiin luotamme myös suojelupoliisiin jonka resursseja ja henkilöstöä on lähivuosina merkittävästi lisätty on säädetty uudet laajamittaiset toimivaltuudet kansallisen turvallisuuden uhkien ja yksilöiden valvontaan ihmisoikeuskysymys on sekin että vakaviin rikoksiin syyllistyneet saatetaan vastuuseen lasten osalta olennaista on pääsy tuen turvan ja hoivan piiriin meidän on autettava näitä lapsia ja ehkäistävä radikalisoitumista asiat on laitettava mittasuhteisiin al holissa on noin kymmenen suomalaista naista emme tiedä kuinka moni heistä haluaa palata suomeen enintään kymmenen tarkoin viranomaistemme tiedossa ja seurannassa olevaa naista murenna suomalaisten turvallisuutta arvoisa puhemies talvi on saapunut syyriaan majoitusolot al holissa ovat täysin riittämättömät siellä pidettäville pienille lapsille ykn mukaan leirillä on kuollut satoja lapsia vasemmistoliitto ei hyväksy yhdenkään suomalaisen lapsen jättämistä tietoisesti kuolemanvaaraan talviselle vankileirille

vakavaa huolta herättää tapa jolla julkisessa keskustelussa ja tässä salissa epäinhimillistetään ihmisiä tämän on loputtava toisten ihmisyyden ja ihmisarvon kieltämällä on syyllistytty järkyttäviin hirmutekoihin ja vihollisina pidettyjen epäinhimilliseen kohteluun ihmismieli pystyy sanoin kuvaamattomaan julmuuteen silloin kun toiselta riistetään ihmisyys arvoisa puhemies suomi on ihmisoikeuksiin sitoutunut oikeusvaltio vain niin kauan kuin toimimme niiden ihmisoikeussopimusten mukaan joihin olemme sitoutuneet vaikka tätä kutsutaan poliittisessa keskustelussa monimutkaiseksi on se juridisesti yksinkertaista lapsen edun on tultava ensin pääministeri marinin hallituksella ja ulkoministeri haavistolla on puheena olevan asian käsittelyssä vasemmistoliiton eduskuntaryhmän täysi tuki

al holin lapsista on tullut sisäpoliittinen kysymys tämä välikysymys on osoitus siitä meidän ei tulisi tehdä puoluepolitiikkaa asialla jossa on kyse elämästä ja kuolemasta ruotsalainen eduskuntaryhmä haluaa tuoda esiin muutamia olennaisia seikkoja on tärkeää että me luotamme oikeusjärjestelmäämme ja tukeudumme oikeusvaltioperiaatteeseen oikeusvaltioperiaatteen lähtökohtana on että kaiken julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin se ei ole mielipide tai edes moraalikysymys siksi on tärkeää että hallitus nojautuu oikeuskansleri tuomas pöystin erittäin selkeään lausuntoon suomen velvollisuuksista oikeudellisesti selkeä toimintatapa on pyrkiä kotiuttamaan sekä lapset että heidän huoltajansa ja kotiuttamisen jälkeen ryhtyä suomen lainsäädännön mahdollisesti edellyttämiin toimenpiteisiin tätä lausuntoa tukevat myös muut oikeusoppineet ykn lapsen oikeuksien yleissopimus on sitova suomen on noudatettava kansainvälisiä velvoitteitaan ja lähtökohtana tulee kaikissa tilanteissa olla lapsen etu muille tulkinnoille ei ole pelivaraa olen iloinen siitä että suomessa kuitenkin vallitsee melko laaja yksimielisyys lasten kotiuttamisesta meidän on ajateltava lapsen etua kun täytämme velvollisuutemme auttaa heitä päätöksen siitä erotetaanko lapsi äidistään tekisi jokaisessa yksittäisessä tapauksessa lastensuojeluviranomainen lapsen edun arvioinnin perusteella

haluan tässä myös erityisesti nostaa esille psykologiliiton lausunnon jonka mukaan vanhemmista erottaminen herättää lapsessa epäluottamuksen sitä järjestelmää kohtaan joka poistaa hänen elämästään ehkä sen ainoan ihmisen joka on tuonut

ja muilta tahoilta joita koskevat tiukat turvallisuusjärjestelyt on hyvin huolestuttavaa ylipäätään luottamus politiikkaan heikkenee kun julkinen keskustelu saa uutta potkua vuodoista ja erilaisista huhuista tällaisissa tilanteissa myös toimittajien tulee kantaa vastuunsa ja tietenkin aina harjoittaa lähdekritiikkiä ruotsalainen eduskuntaryhmä yhtyy hallituksen vastaukseen välikysymykseen ministeri haavisto nauttii eduskuntaryhmän täyttä luottamusta hän on myös luvannut selvittää ulkoministeriön työilmapiiriä koskevat ongelmat

arvoisa puhemies julkisuuteen kantautuneet tiedot hallituksella ja ulkoministerillä olleesta salaisesta suunnitelmasta isis taistelijoiden perheiden kotiuttamisesta al holin leiriltä näyttäytyvät päivä päivältä huolestuttavammilta suurin osa nykyisestä hallituskokoonpanosta oli läsnä viime kesäkuussa kun eduskunnalle vakuutettiin ettei taistelijoiden perheitä haeta suomeen eikä konsulilainsäädännön evakuointitoimenpiteitä käytetä nyt kuitenkin on käynyt ilmi ettei hallituksen toiminta jäänyt vain kartoituksen tasolle vaan se oli valmistellut aikataulutusta myöden al holin leiriläisten palautuksen ilman selkeää valtioneuvoston poliittista päätöstä ja eduskunnan informointia hallituksen vastuuministerien tarina vaihtui kerta toisensa jälkeen ulkoministeri haaviston selvitykset niin hallituksen aikeista isis perheiden kotiuttamiseksi kuin ulkoministeriön johtamiseen ja henkilöstöasioihin liittyvistä epäkohdista ovat osoittautuneet olevan vakavassa ristiriidassa uutisoitujen tietojen kanssa tästä johtuen kristillisdemokraatit tekivät ensimmäisenä kirjallisen kysymyksen saadakseen selvää ulkoministerin ja hallituksen toiminnasta tilanteesta jossa leirin suomalaisia ei ollut alun perin tarkoitus aktiivisesti hakea olemme tulleet tilanteeseen jossa hallituksen pöydällä on ollut suunnitelma kaikkien halukkaiden kotiuttamiseksi suomeen ulkoministeri perusteli muuttunutta toimintalinjaa oikeuskanslerin kymmenes kymmenettä antamalla päätöksellä sen sijaan että oikeuskansleri velvoittaisi toimimaan tietyllä tavalla hän painottaa ettei hänen toimivaltaansa tai tehtäviinsä kuulu määrätä viranomaisia ryhtymään mihinkään tiettyihin toimenpiteisiin siis pikemminkin niin että ulkoministeri yksioikoisesti tulkitsi oikeuskanslerin vastauksen antavan mandaatin toimia omavaltaisesti vyöryttäen vastuun yksittäisille virkamiehille kun sisäministeri ohisalolta kysyttiin kahdestoista kahdettatoista ylen suorassa lähetyksessä hallituksen silloisen suunnitelman sisällöstä hän vastasi että virkahenkilöt ovat lähteneet valmistelemaan erilaisia vaihtoehtoja sama vastaus kuului vieressä istuvalta opetusministeri anderssonilta jonka mukaan iltakoulukeskustelujen pohjalta on lähdetty kartoittamaan vaihtoehtoja ja erilaisia ratkaisumalleja

mukaan toimintalinja on ollut siis se että erityisedustaja sinne lähetetään ja hän selvittää virkavastuulla viranomaistoimin sitä kuinka voidaan lapsia näissä epäinhimillisissä olosuhteissa auttaa ulkoministeri haavisto puolestaan kertoi että iltakoulun yhteydessä oli käsitelty linjaa jossa harkitaan keitä tuodaan näiden yksilöllisten tietojen pohjalta hallituksen iltakoulun hiljaisella hyväksynnällä siis edettiin toteuttamista vaille olevaan ylimmän poliisijohdon hyväksymään korpi suunnitelmaan kotouttaa kaikki halukkaat al holin leiriltä jos asia ei olisi vuotanut nämä naiset olisi jo hiljaisella hyväksynnällä tuotu suomeen
arvoisa puhemies hallituksen ja ulkoministeri haaviston toiminta murentaa vakavalla tavalla kansalaisten kokemaa luottamusta vastata suomen turvallisuudesta suojelupoliisi on varoittanut että isis kalifaattiin lähteneet naiset muodostavat uhan suomeen palattuaan verkostoillaan ja jatkamalla terroristista toimintaa kyseessä on kansallisen turvallisuuden kannalta merkittävä ulostulo eilen illalla hallitus sopi toimintalinjasta jossa viranomaisten tapauskohtaisella harkinnalla myös isis naisten hakeminen suomeen mahdollistetaan nytkin tehdyssä mennään virkamiehen selän taakse kumpaa kuunnellaan enemmän turvallisuus vai lastensuojeluasiantuntijoita jos niiden arviot menevät ristiin miksi ei tehdä selkeää päätöstä että aikuisia jihadisteja ei auteta suomeen yksikään muu pohjoismaa ei ole halunnut kotiuttaa terrorismiin ja sen tukemiseen osallistuneita aikuisia orpolapsia ja vanhemman luvalla palautettuja lapsia on autettu tätä tätä linjaa kd on tukenut toisin kuin vihreät täällä väittävät suomen ei olisi pitänyt linjata turvallisuusriskien kannalta yhtään löysemmin lisäksi terrorismirikoksia koskeva lainsäädäntö tulee päivittää jotta erilaiset osallistumismuodot voidaan kriminalisoida kriminalisoida inget annat nordiskt land har

eller barn som

finlands regering borde med beaktande av

samma linje arvoisa puhemies hallituksen viestintästrategiassa asetetaan viestinnän arvoiksi avoimuus luotettavuus ja ymmärrettävyys hallituksen viestintää voi kuvailla lähinnä sekasortoiseksi ja totuuspohja näyttää uupuvan kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä peräänkuuluttaa hallitukselta viime viikkojen epäselvyyksien selventämistä sekä avoimuutta ja vastuullista johtajuutta tästä syystä eduskuntaryhmämme kannattaa edustaja halla ahon esittämää epäluottamuslausetta

arvoisa puhemies ärade talman liike nyt on lähtenyt mukaan tähän välikysymykseen koska koemme että al holin leiriläisten palautusten osalta hallitus ja vastaava ministeri ovat antaneet ristiriitaista tietoa pyrkineet salaamaan asioita ja paenneet vastuutaan hallitus ja asiasta vastaava ministeri ovat päätyneet asiassa pelaamaan avoimeen demokratiaan kuulumatonta salamyhkäistä poliittista peliä tällä välikysymyksellä haluttiin viheltää tämä peli poikki monesta voi tuntua että keskustelu neljänkymmenen ihmisen palautuksesta heidän kotimaahansa on saanut suhteettomat mittasuhteet kyse on kuitenkin erittäin merkittävästä periaatteellisesta kysymyksestä ei ainoastaan siitä syystä että suomeen ollaan palauttamassa länsimaita ja suomea vastaan taistelevan terroristijärjestön jäseniä vaan myös siitä syystä että poliittisen päätöksenteon avoimuus on demokratian kannalta erityisen tärkeä ja merkittävä asia hallituksen viimein eilen julkistamaa linjausta voidaan tulkita niin että lapsen etu otetaan huomioon ensisijaisesti ohi kansallisen turvallisuuden hallituksen linjaus tarkoittaa käytännössä että kun oikeuskanslerin mukaan kaikkien al holin leirillä olevien lasten etu on palata suomeen niin tilanteessa jossa lasten äidit eivät anna suostumustaan lapsen palautukselle lapsen edun ollessa ensisijainen tekijä lapset palautetaan suomeen yhdessä äitiensä kanssa vaikka hallitus linjasi mitä viranomaisten tulee ottaa ensisijaisesti päätöstä tehdessään huomioon se painotti silti että päätös jää viranomaisten harkinnaksi hallituksen esittämä tapauskohtainen arviointi ei tarkoita varsinaisesti juuri mitään koska suomessa kenelläkään viranomaisella on tuskin yksilöllistä tietoa esimerkiksi siitä minkälaisiin rikoksiin äidit ovat isisin toiminnassa syyllistyneet suojelupoliisin päällikkö antti pelttarin mukaan suomeen palatessaan naiset ja heidän teini ikäiset lapsensa muodostaisivat todennäköisesti suuremman uhan kuin al holin leirille jäädessään hallitus siis jatkaa vastuun pakoilua menemällä viranomaisten selän taakse hallituksen linjaus ja pääministeri olisivat voineet olla selväsanaisempia ja reilusti sanoa että äidit palautetaan yhdessä lasten kanssa muut pohjoismaat ovat onnistuneet palauttamaan orpoja ja vakavasti sairaita lapsia tämä on muodostunut heidän käytännön linjakseen kysymys kuuluukin miksi suomi toimii tässä asiassa toisin kansalaiset ovat oikeutettuja saamaan tämän tiedon liike nytin linja palautusten osalta on että leiriltä ei palauteta suomeen täysi ikäisiä nykyisiä tai entisiä terroristijärjestön jäseniä mikäli he pääsevät leiriltä omin avuin suomeen niin heillä on tietysti oikeus tulla maahamme mitä tulee leirillä oleviin alaikäisiin suomen kansalaisiin on heidän kansalaisuutensa ensinnäkin varmistettava dna testillä jonka jälkeen mahdolliset orvot ja vakavasti sairaat tulee palauttaa ensisijaisesti muut lapset tulee myös pyrkiä palauttamaan mahdollisuuksien mukaan

myötä kaksoiskansalaisilta voitaisiin poistaa kansalaisuus jos he liittyvät terroristijärjestöön lainsäädännön tulee olla oikeudentajun mukaista ja yhtäläinen suomelle läheisten verrokkimaiden kanssa vastaava ministeri haavisto on puhunut epämääräisesti tärkeissä asioissa ja pakoillut vastuuta vyöryttämällä sitä virkamiesten harteille vaikka hallitus jatkoikin samalla linjalla minkä se jo aikaisemmin oli salannut ei ministeri haaviston toimintaa ministerinä voida pitää hyväksyttävänä tai luottamusta herättävänä hallituksen on nyt ruvettava ottamaan vastuuta ja lisäämään avoimuutta kannatan edustaja halla ahon tekemää epäluottamuslausetta

ministeri haavisto viisi minuuttia

arvoisa puhemies kiitos puheenvuoroista ja kiitos niissä esitetyistä kysymyksistä ehkä vielä tästä kokonaistilanteesta useampi puhuja kiinnitti huomiota siihen miksi hallitus toimii vasta nyt kun edellinen hallitus aloitti kesällä toimintansa meillä ei ollut

minkäänlaista neuvottelusuhdetta kurdihallintoon sinne ei ollut otettu yhteyttä ja myöskin minun johtamassani ministeriössä herätti kovasti keskustelua onko tällainen kontakti tarpeen nyt kun täällä viitattiin siihen että ruotsi oli palauttanut orpoja jo toukokuussa ja muut maat ovat toimineet itse asiassa meillä on kolmetoista länsimaata jotka ovat näissä asioissa toimineet ja tuoneet sieltä kansalaisia jotkut ovat julkista tietoa jotkut eivät ole sitä julkistaneet suomi on tässä ollut jälkijunassa se on johtunut siitä että tätä työtä ei ole asianmukaisesti järjestetty ministerinä totta kai kannan vastuun siitä että työ järjestetään ministeriössä ja se on järjestetty sillä tavalla että kahdeskymmeneskolmas kymmenettä on nimetty erityisedustaja ja hänen mandaattinsa on esitelty sitten koko hallituksen piirissä kolmaskymmenesensimmäinen kymmenettä nyt on ollut sellainen reilu kuukausi sitten aikaa tällä henkilöllä toimia nyt meillä on keskustelusuhde ja yhteys kurdihallintoon muun muassa edustaja risikko omassa puheenvuorossaan kannatti sitä että näitä neuvotteluja jatketaan ja tätä toimintaa jatketaan ja varustaudutaan myöskin siihen tilanteeseen joka on aivan mahdollinen että tänne spontaanisti hakeutuu ihmisiä näin on tapahtunut esimerkiksi hollannin osalta ja näin poispäin tämä on sitä työtä jota normaalisti teemme eikä ole aivan oikein sanoa että että piilottaudutaan virkamiesten selän taakse koska ainoa mitä virkamiehet toivovat on tietenkin selkeä mandaatti hallitukselta nyt marinin hallitus on sen tehnyt ja se antaa heille selkänojan jossa he voivat toimia ja tehdä sitä viranomaisyhteistyötä jota tällaisessa aina tarvitaan

aivan tuore varmasti viranomaisilla on erilaisia varautumissuunnitelmia niitä on tietojeni mukaan ollut jo aikaisemmin jos suomeen tulee hakeutuu taistelukentältä tulevia ihmisiä mitä tehdään tai jos tulee spontaani leirin purkautuminen että kaikki istuvat tuolla mudassa ja hiekassa irakin rajalla ja ovat suomen kansalaisia ja jotain pitää tehdä tällaisia suunnitelmia varmasti on mutta sellainen yksityiskohtainen suunnitelma jossa sitten sanotaan neuvottelutuloksen perusteella että saataisiin näitä lapsia tai muuta

omaa valtaansa käyttää ja ja puheenvuoroissa on hyvin tuotu esiin se että vaikka meidän lastensuojeluviranomaisilla olisi jotain tiettyjä käsityksiä tai tietoja näistä perheistä tai näistä lapsista siellä koillis syyriassa kurdihallinnon alla ei ole sellaista lastensuojeluviranomaista tai muuta viranomaista jolta voisimme pyytää virka apua ja silloin ne suomalaisten viranomaisten toimet

joita tällaisessa yhteydessä tarvitaan tapahtuvat pääosin tai kokonaan suomessa ja tämä on näiden lastensuojelutoimien hankaluus täällä on myöskin nyt puhuttu että onko johdettu hyvin vai huonosti tätä asiaa onko ministeriössä toimittu niin tai näin nämä oikeudelliset kysymykset ovat kaikki oikeuskanslerin pöydällä erilaisina kanteluina ja valituksina oma virkamiesjohtoni on sanonut että kaikki on tapahtunut lain ja pykälien mukaan tietysti luotan tässä vaiheessa siihen mutta oikeuskansleri varmasti tulee tutkimaan kaikki ne asiat joita tähän liittyy mutta tärkeintä mielestäni on että pääsisimme eteenpäin siinä että tämä lasten auttaminen konkretisoituisi ja tätä työtä on tehty vasta silloin kolmaskymmenesensimmäinen kymmenettä linjauksen pohjalta joka hallituksella on nyt kysytään vielä että miksi se on sitten salainen meiltä lähtee henkilö sotatoimialueelle kriisialueelle jossa on vielä isis sympatisoijia ja mahdollisesti isis toimijoita meillä lähtee suomalaisia virkahenkilöitä mahdollisesti tällaisille alueille miettikää miksi on luottamuksellista tietoa että tällaiset henkilöt ovat liikkeellä heihin kohdistuu heihin kohdistuu suoria uhkia sotatoimialueella on erittäin tärkeää että suojaamme näitä virkamiehiä ja annamme heille täyden tuen

ja ministeri marin ilmeisesti myös viisi minuuttia

arvoisa puhemies minusta on hyvä että eduskunta käy tämän keskustelun se tuo kristallinkirkkaasti esiin hallituspuolueiden ja opposition eron hallitus haluaa että suomi on tulevaisuudessakin oikeusvaltio hallitus tekee ratkaisuja ja linjauksia oman toimivaltansa puitteissa viranomaiset vastaavat oman toimivaltansa puitteissa niistä tehtävistä jotka viranomaiselle kuuluvat viranomaisen toiminta perustuu perustuslakiin suomen muuhun lainsäädäntöön ja kansainväliseen oikeuteen hallitus nimettiin viime viikon tiistaina taisi olla sama päivä kun sanoin että tämä asia käydään perinpohjaisesti läpi ja alle viikko siitä kun hallitus on istunut hallitus on linjauksen tästä asiasta hallitus haluaa että suomalaiset lapset pyritään kotiuttamaan tältä alueelta näistä järkyttävistä olosuhteista niin pian kuin mahdollista velvoitetta aikuisten auttamiseen ei ole kotiuttamispäätökset tehdään viranomaisen toimesta toimivaltainen viranomainen on ja ulkoministerin nimeämä erityisedustaja hallitus ei tee poliittista päätöstä ei käytä poliittista harkintaa yksilöistä suomi on oikeusvaltio viranomaistoiminnan tavoite on turvata kaikissa tilanteissa lapsen etu hallituksen lähtökohta on auttaa lapsia valtaosa heistä on hyvin nuoria alle viisivuotiaita vauvoja taaperoita ja päiväkoti ikäisiä lapsen etu on ratkaiseva hallitus on on käynyt myös keskustelun ja linjannut turvallisuuskysymyksistä asian yhteydessä osana tapauskohtaista yksilöllistä harkintaansa toimivaltainen viranomainen pyrkii kaikin käytössä käytössä olevin tiedoin ja toimin varmistamaan ettei kotiutettavista henkilöistä koidu turvallisuusuhkaa suomessa asuville henkilöille viranomaisten velvollisuuksiin kuuluu perustuslain mukaisesti myös menetellä niin että suomessa olevien turvallisuus ei vaarannu perustuslaissa on turvattu jokaisen henkilökohtainen vapaus koskemattomuus ja turvallisuus suomalaisviranomaiset antavat tarvittavan tuen ja tiedon harkintaa varten olemme käyneet myös keskustelun siitä että meidän on tarkasteltava omaa lainsäädäntöämme sitä se ajantasainen ja riittävä arvioimme tarpeet lainsäädännön muutoksiin liittyen terroristiseen toimintaan ja teemme tarvittavat korjaukset lainsäädäntöön suomi on oikeusvaltio minun hallitukseni tulee siitä pitämään kiinni ja tämän todettuani katson erityisesti opposition suuntaan erityisesti kokoomuksen suuntaan ja kysyn eikö teitä hävetä

tämä puheenvuoro herätti halun käydä debattia siirrytään siihen

arvoisa puhemies hallitus julkisti eilen kauan kaivatun poliittisen linjauksen siitä miten syyriassa olevien jihahdistiperheiden suhteen aiotaan menetellä linjauksesta käy selvästi ilmi että lapset aiotaan tuoda suomeen mahdollisimman pian äitien osalta asia jäi kuitenkin valitettavan epäselväksi hallituspuolueiden edustajat esittivätkin eilen hyvin erilaisia tulkintoja sosiaalisessa mediassa keskustan edustaja kärnä selvensi meille opposition edustajille että äideistä pääsevät suomeen vain ne jotka saavat supolta puhtaat paperit en löytänyt hallituksen linjauksesta tällaista kohtaa voisiko pääministeri selventää mitä näillä puhtailla papereilla tarkoitetaan ja mikä on se prosessi jolla niitä myönnetään

arvoisa puhemies haluan nyt teiltä ensiksi kysyä ihan oikeasti sitä mikä esimerkiksi ministeri kulmuni on keskustan kanta tässä asiassa onko onko kysymyksessä myös aikuisten tuonti mutta sitten toiseen kysymykseen suomesta on matkustanut syyrian ja irakin taistelualueelle vuodesta kaksituhattakaksitoista noin kahdeksankymmentä aikuista ja ja myöskin lapsia on viety noin kolmanneksikymmenenneksi lisäksi siellä on syntynyt lapsia me jokainen tiedämme että sieltä tulee jatkuvasti myöskin palaa takaisin ja varmasti sitten kun kun leiri jossain vaiheessa purkautuu niin varmasti tulee ja tähänkin mennessä on tullut koska silloinkin kun olin sisäministerinä tuli nyt kysyn mikä on se suunnitelma millä te vastaanotatte näitä perheitä siitäkin on on ollut monenlaista tietoa jos nyt saisimme täällä

liittyen

herra puhemies se hallituksen peruslinja joka on täällä esitelty ja kuultu on oikea ja ansaitsee luottamuksen mutta ymmärrän hyvin että siitä voi ja saa olla eri mieltä silloin kun tätä erimielisyyttä käsitellään tässä salissa puhemies valvoo että se tapahtuu arvokkaasti ja kunnioittavalla tavalla mutta kun se tapahtuu tässä asiassa salin ulkopuolella niin monet meistäkin ovat osallisia sellaiseen kielenkäyttöön jota minä pidän vaarallisena meidän turvallisuudellemme

en halua että me enää koskaan toistuisimme sellaisessa tilanteessa jossa jossa silloin oltiin ja mihin ajauduttiin minusta tämä on sellainen asia josta meidän jokaisen täytyy kantaa vastuuta me saamme olla ja ja voimme olla tästä asiasta eri mieltä mutta tämä kielenkäyttö ja toisten syyttäminen erilaisista rikoksista niin tästä ei hyvää seuraa

herra puhemies ministeri haavisto ette vastannut lainkaan kansliapäällikkö tuomisen tehtäväsiirtoa koskeviin kysymyksiin sen takia pyydän vielä uudelleen että vastaisitte siihen että oletteko yhä sitä sitä kantaa että tämä tuomisen siirto ei liittynyt lainkaan al holiin vaan kyseessä oli normaali kierto tehtävissä nimittäin teidän oma alivaltiosihteeri puustinen on kyllä tuolla haastattelussa kertonut että tässä oli taustalla vakava näkemysero al kysymyksestä kumpi teistä siis nyt tässä kysymyksessä puhuu totta ihmettelen vain sitä että mikäli tuo teidän painostuksenne mikä tässä tässä tuomisen vihjailussa on käynyt ilmi ei ole totta niin eikö tuominen olisi tässä ollut se anteeksipyytävä osapuoli vai minkä takia te olitte se joka pyysi anteeksi
arvoisa herra puhemies keskusta kantaa huolta näistä orvoista lapsista pienistä lapsista sairaista lapsista mitä siellä leirillä leirillä on ja tässä lasten auttamisessa ja tässä koko prosessissa kaikkein tärkeintä on se että suomalaisten turvallisuudesta pystytään huolehtimaan sen takia viranomaisten näkemyksiä viranomaisten näkemyksiä kuten tässä vastauksessa on painotettu tulee kuulla erittäin herkällä korvalla erityisesti painotan sitä mitä suojelupoliisi arvioitaan tässä tässä meille antaa terrorismilainsäädäntö on meillä jälkeenjäänyt ja se on uudistettava nopeasti terroristijärjestöön kuuluminen sen avustaminen ja järjestöjen rekrytointi ovat niitä mitkä pitää meidän saada tällä vaalikaudella kuntoon ja kysynkin oikeusministeri henrikssonilta kun eilen hallitus linjasi että näihin toimiin ryhdytään

arvoisa puhemies en varsinaisesti yllättynyt tästä perussuomalaisten välikysymyksestä populistipuolueillahan on tyypillistä se että monimutkaisiin ongelmiin tarjotaan yksinkertaisia ratkaisuja vaikka ne ne olisivatkin toteuttamiskelvottomia mutta se minut kyllä yllätti että entinen sivistyspuolue kokoomus lähti mukaan tähän pelkojen lietsontaan ja asioiden hämmentämiseen en varmasti ole tämä oli pettymys erityisen kummallista tässä on se että ulkoasiainvaliokunnassa myös kokoomus katsoi ulkoministerin antaman selvityksen riittäväksi ja valitun toimintalinjan asianmukaiseksi nyt kokoomus sanoo että tässä on taustalla puhdas tiedonjano halu saada vastauksia epäselvään asiaan mutta jos kokoomus olisi halunnut tietoa kokoomus olisi varmasti tarttunut ulkoministerin esittämään tarjoukseen tulla kokoomuksen eduskuntaryhmälle vastaamaan kaikkiin kysymyksiin ja selventämään asiaa tämä tarjous esitettiin jo ennen kokoomuksen jättämää kirjallista kysymystä ja kauan ennen tämän välikysymyksen jättämistä se että jokin asia on monimutkainen ei vielä oikeuta syyttämään ministeriä epämääräisyyksistä jos on itse sulkenut korvansa kun sitä tietoa olisi ollut tarjolla

lapsen oikeudet kansainväliset sopimukset sekä myöskin suomalaisten ja suomen turvallisuus tämä päätös olisi ollut järkevää tehdä jo ajat sitten tämä päätös on edelleen epäselvä me olemme täällä huomanneet että hallituspuolueet ovat keskenään aivan eri mieltä siitä miten sitä nimenomaan äitien osalta tulkitaan eli se jäi vieläkin vajavaiseksi ja tämä välikysymys on siltä osin meiltä voimassa koska me olemme saaneet tietoa tipoittain ei oppositiopuolueen tehtävänä ole käydä anelemassa tietoa vaan

hallituksen avoimuuden nimissä kannattaisi antaa tietoa me emme tänä päivänä esimerkiksi vielä tiedä mitä hallituksen iltakoulussa on päätetty mitä on linjattu se on aivan oleellinen kysymys ja monia muita kysymyksiä on avoimena ei ulkoasiainvaliokunnalle ole annettu sellaista tietoa kuin täällä annetaan ymmärtää vaan ne ovat tulleet paloittain muualta

ja toimintavaltuuksia on on laajennettu se että paluu halutaan estää vedoten turvallisuusuhkaan ei ole millään tavalla kestävällä pohjalla myös se että lapset jätetään leirille sisältää riskejä ennen kaikkea lasten hengen näkökulmasta kysyisinkin hallitukselta kuka kantaa vastuun

hankalaa ottaa kantaa tähän tuomioistuin on tulkinnut tämän ihan selkeästi äitejä ei voida erottaa lapsistaan ja perusteli sitä näin ensinnäkin kurdit eivät halua erottaa ja sen takia käytännössä se on mahdotonta toiseksi tämä ei kumoudu sen takia että on ollut muitakin yksittäistapauksia jotka on ratkaistu eri tavalla ja sitten kolmanneksi mahdollisesti vanhemman aiheuttama vaara ei ole peruste jolla lasten oikeuksista voitaisiin poiketa myöskin belgiassa tuomioistuin on tehnyt samanlaisen ratkaisun ja ranskassakin ihmisoikeusvaltuuskunta on tehnyt samalla lailla tämä on hyvä ohje mikä on se tulkintatapa lasten oikeuksista
arvoisa puhemies täällä oppositiota on syytetty pelkojen lietsomisesta suojelupoliisin johtaja antti pelttari on juuri äsken uudistanut arvionsa siitä että osa näistä isis äideistä on suurempi turvallisuusriski suomessa kuin tuolla al holin leirillä oletteko sitä mieltä että supo on tässä nyt lietsomassa pelkoja kristillisdemokraatit jo viime viikolla vetosivat siihen että suomessa tulisi noudattaa muitten pohjoismaitten linjaa ei kotiuttaa terroristeja eikä myöskään sen tukemiseen osallistuneita aikuisia orpolapsia ja vanhempien luvalla palautettuja lapsia on autettu ja tämä olisi oikea toimintalinja eilisiltainen hallituksen päätös jättää edelleenkin kaiken vastuun virkamiehille mennään edelleenkin virkamiesten selän taakse kysymys kuuluukin kenen arviota sellaisessa tilanteessa jossa esimerkiksi suojelupoliisin ja lastensuojeluviranomaisten arviot menevät ristiin

puhemies pitää antaa tunnustus ulkoministeri haavistolle hän on mestari puhumaan asiasta kuin asiasta antamatta kunnon vastausta oikein mihinkään tämä välikysymys tehtiin että me saisimme vastauksen näihin tietoihin eikä paljoa vastauksia tullut mutta nyt kysyn ulkoministeri haavistolta yhtä asiaa poliisiylijohtaja kolehmaisesta on tehty rikosilmoitus siitä että hän on antanut harhaanjohtavaa tietoa jopa ehkä puhunut epätotuutta valiokunnassa voisitteko kertoa pitääkö tämä paikkansa

että oppositio oppositio olisi pahansuopainen hallitusta kohtaan tai edes yksittäistä ministeriä kohtaan kyse ei ole ensisijaisesti edes siitä keitä al holin leiriltä pitää tai ei pidä noutaa suomeen kyse on ennen kaikkea luottamuksesta voiko ministerin puheisiin luottaa kun hän informoi eduskuntaa ja valiokuntaa toimistaan vaikka ulkoasiainvaliokunta on kolmas kahdettatoista katsonut äänestämisen jälkeen saaneensa riittävästi tietoa valtioneuvoston linjauksista ja toimista on meille kuitenkin ministeri haavisto jäänyt yksi asia epäselväksi miksi tarina on muuttunut niin useasti voimmeko me luottaa

vanhempia ei auteta arvoisa edustaja risikko autettiinko lapsia nyt meillä on on hallitus joka on tarttunut tähän asiaan ja linjaa selkeästi lapsia autetaan ja ei ole velvoitetta auttaa auttaa vanhempia tärkeää on huomioida myöskin se minkä pääministeri tässä toi esille ja ministeri ohisalo on tuonut sen aikaisemmin että hallitus pyrkii myöskin kartoittamaan niitä lainmuutostarpeita joita mahdollisesti tällaisissa vastaavissa tilanteissa on kun vierastaistelijoita kotiutetaan suomeen me puhumme nyt näistä jihadisteista

kansainvälisissä rikollisjärjestöissä ja myöskin sotarikoksiin syyllistyneissä ammattiarmeijoissa meidän on syytä katsoa tätä tilannetta kokonaisuudessaan eikä vain kiinnittää tähän tietenkin vakavaan asiaan pelkästään huomiota

edustaja haavisto sanoi tuossa esittelypuheessaan että ihmiskauppaa suomi ei hyväksy missään tilanteessa kulttuurit ovat erilaisia ja kauppatavat ovat myös erilaisia tämä tilanne on erittäin monimutkainen al holin leiri on syyrian alueella mutta se on kurdien hallitsema osa syyriaa sitä hallintoa ei kansainvälisesti ole hyväksytty sinänsä ja nyt tämä suunnitelma mikä tiettävästi on olemassa tai jota ehkä valmistellaan tai tullaan valmistelemaan lähtee siitä että lapset tai nyt sitten päätättekin tuoda tuodaan irakin kautta eli toimijoita ovat syyrian hallinto irakin hallinto ja kurdit mahdollisesti muitakin kysymykseni kuuluu voimmeko luottaa siihen että suomalaista rahaa ei käytetä ihmiskauppaan ei makseta korruptoituneille hallinnoille

arvoisa herra puhemies hallituksen ja keskustan linja tässä asiassa on se että maata on lailla rakennettava maata on lailla rakennettava suomen lainsäädäntöön pohjaten ja jos lainsäädännössä on kehittämistarpeita kuten terrorismilainsäädännössä on niin sitten niitä toimenpiteitä viedään eteenpäin aivan kuten pääministeri marin äsken todella selväsanaisessa puheenvuorossaan meille totesi ei pitäisi olla mitään epäselvää tässä linjassa mutta täytyy sanoa että olen kyllä todella hämmentynyt tästä kokoomuksen linjasta tästä kokoomuksen linjasta kysymys mikä mikä erottaa kokoomuksen linjan ja hallituksen linjan voisitteko arvoisa kokoomus tämän meille selventää itse en nimittäin pysty tiedostamaan tiedostamaan mikä tämän teidän teidän linjanne ero tässä on vaikuttaa siltä että oikeisto oppositio on hitsautunut niin paljon yhteen että kokoomuksen on pitänyt ikään kuin velvollisuudentunnosta pönkätä ja tukea perussuomalaisia tässä välikysymyksessä onko kokoomuksesta tullut perussuomalaisten pönkkäpuolue siellä oppositiossa vaikka muuten vaikutatte olevan niin kuin risikon puheenvuorosta kävi ilmi aika tavalla

arvoisa puhemies jos tämä välikysymys on nyt johtanut tilanteeseen jossa hallitus keskittyy lapsiin tarkistaa terrorismilainsäädäntöä aidosti tiukemmaksi ja tekee asiat laillisuuden ja vastuunoton pohjalla eli valtioneuvosto yleisistunnon periaatepäätöksillä niin tämä välikysymys on jo kannattanut se mitä tulee epäselvyyksien selvittämiseen tapahtuman kulusta esitettyjen selitysten ja juridisen pohjan mahdollisen vääristelyn osalta niin ne täytyy pystyä käymään julkisesti ei pelkästään suljetuissa ryhmäkokouksissa ja välikysymyksen ydin on tässä valitettavasti edelleen ilmassa erityisesti se millä tavalla ja miksi ulkoministeri haavisto toinen joulukuuta sanoi niin että oikeuskanslerin linjaus kymmenes kymmenettä on se juridinen pohja ja ei olisi sellaista poliittista päätöstä joka voisi tämän ylittää tai sivuuttaa tai mitätöidä ja kuitenkin myöhemmin olette viitanneet että se oli hallituksen iltakoulu joka antoi siunauksensa

arvoisa puhemies en edelleenkään ymmärrä miten hallitus voi linjata suhtautumisestaan operaatioon viikkoja sen jälkeen kun suunnitelmat ovat valmistuneet ja niitä on edistetty

puhemies hallitus on mielestäni tehnyt tässä viisaan ja harkitun päätöksen lasten etu laitetaan etusijalle ja myöskin suomalaisten täällä kotimaassa asuvien ihmisten turvallisuus on korkealla sijalla tämän lisäksi hallitus on kertonut että terrorismilainsäädäntöä tarkistetaan ja tehdään tarvittavat korjaukset arvoisa puhemies nyt toivoisin että keskittyisimme siihen kiireelliseen asiaan eli miten saamme lapset turvaan suomeen nyt ei ole politikoinnin aika hyvät edustajat mielestäni eduskunta osoittaisi suurta viisautta jos nyt kykenisi miettimään lapsen etua lapsen etua ja niiden lasten kohdalla jotka ovat jo kärsineet tarpeeksi

arvoisa herra puhemies tässä al holin kysymyksessä on kysymys erittäin vaikeasta eettisjuridisesta solmusta keskustan mielestä tärkeintä tässä itse pääkysymyksessä on kaksi asiaa lapsen etu ja kansallinen turvallisuus

ei tule hyväksymään hallituksessa mitään sellaisia toimenpiteitä jotka merkittävästi heikentäisivät suomalaisten turvallisuutta kaikki ratkaisut mitä tullaan tekemään tässä asiassa tehdään yhteistyössä suojelupoliisin ja muiden turvallisuusviranomaisten kanssa mutta puhemies yllättävintä tässä keskustelussa on ollut kokoomuksen asemointi tässä keskustelussa he vaativat terrorismilainsäädännön kiristämistä kun he itse olivat vahtivuorossa oikeusministeriössä oikeusministerinä ollut antti häkkänen vastusti huhtikuussa kaksituhattakahdeksantoista terroristiryhmään kuulumisen kriminalisointia se oli liian vaikeaa kysynkin nyt kumpi on kokoomuksen linja risikon linja

ei ole piiruakaan epäilystä siitä etteikö viime hallitus kokoomuksen ja keskustan yhteistyöllä tehnyt kaikkensa että terrorismin sääntelyä kiristettiin sitä pitää kiristää vielä edelleen keskusta oli mukana hyväksymässä sen analyysin että on perustuslain kannalta ongelmallista tehdä kuulumiseen liittyvää rikoslain pykälää kysykään berneriltä tai kysykää teidän oikeusministeri henrikssonilta joka on juuri linjannut että tämä hallitus ei tule viemään eteenpäin tuota hanketta oletteko te siellä hallituksessa vai ette nyt on kyse siitä

kuin muu hallitus li andersson sanoi että äitejä otetaan tarvittaessa kotiin ja nyt keskusta linjaa täällä että ei välikysymyksen tehtävä on saada selväksi tämä mikä on edelleen

muitakin puolueita mukaan debattiin
arvoisa puhemies useampi ministeri ja useamman hallituksen edustaja on sanonut olevansa tyytyväinen siitä että me käymme tätä keskustelua nyt tätä keskustelua emme todennäköisesti kävisi ilman välikysymystä eikö näin

syntynyt sitä hallituksen linjausta mikä eilen tässä on myöskin pahoiteltu sitä kielenkäyttöä ja vihan lietsontaa mitä on ollut tämän asian ympärillä kokenut edustaja tuomioja vetosi meihin arvoisa pääministeri te piditte erittäin selkeän puheenvuoron pääministeri kuuluuko sinne asti olisin toivonut kun te olette koko maan pääministeri että olisitte jättäneet lausumatta sen viimeisen lauseen

arvoisa puhemies pääministeri marinille voin todeta että ei hävetä me emme ole salailleet me emme ole suhmuroineet me olemme kysyneet teiltä tietoa tästä asiasta jonka te olette salanneet ensin kesästä lähtien tuli kyselytunnilla esiin ja sen jälkeen sieltä

miten te olette päätyneet tähän siis tulevatko ne naiset vai eivät ja seisooko todella keskusta tällaisen kansallisen turvallisuuden uhkan takana

kaksituhattakahdeksantoista kertonut että on liian vaikeaa ryhtyä kriminalisoimaan terroristijärjestöön kuuluminen nyt ilmeisesti edustaja risikolla on sitten vuotta myöhemmin parempaa tietoa tästä asiasta lisäksi tuossa sain tiedon että yhdeksän vai kymmenen kokoomuksen kansanedustajaa ei ole edes allekirjoittanut tätä välikysymystä jos tämä tieto pitää paikkansa niin ilmeisesti myös edustaja orpo joka on puolueen puheenjohtaja ei olisi allekirjoittanut tätä en tiedä pitääkö pitääkö tämä tieto paikkaansa mutta nyt on puhemies kaikista tärkeintä se että autamme näitä lapsia jotka ovat suomen kansalaisia että he eivät kuole siellä sinne aavikolle talven aikana ja on erittäin tärkeää että nämä isis naiset saatetaan rikosvastuuseen mieluiten siellä syyriassa tai sitten suomessa hallitus jossa keskusta on mukana tekee kaikkensa että kaikki isis ihmiset saatetaan rikosvastuuseen ovat he miehiä tai naisia

arvoisa herra puhemies vallan kolmijako oppi on perusta länsimaisten demokratioiden hallintomuodolle meidän kansanedustajien tehtävä on säätää lakeja lakien toteuttaminen on viranomaisten ja tuomiolaitosten tehtävä suomi on oikeusvaltio oikeusvaltion hallitus ei voisi toimia lakeja perustuslakia tai kansainvälisiä sopimuksia vastaan lapsen etu pitää asettaa aina etusijalle sen vuoksi ihmettelenkin missä ovat tämän päivän perustuslailliset sivistysporvarit onko niitä enää ne yhdeksän jotka jättivät allekirjoittamatta perussuomalaisten välikysymyksen kun kokoomus nyt täällä sanoo että lapsia pitää auttaa mutta missään olosuhteissa ei saa aikuisia tuoda voi vain todeta että kokoomus on myös hylännyt kokoomuslaisen presidentin j k paasikiven käyttämän lainauksen tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku

on oikeusvaltio lasten etu ja oikeus elämään menee kaiken muun edelle suomalaisia lapsia ei jätetä kuolemaan kiitos hallitukselle tästä linjauksesta ja hyvistä vastauksista opposition välikysymykseen olisi terroristien toiveiden täyttymys jos me tässä tilanteessa kääntäisimme selkämme näille lapsille sillä samalla kääntäisimme selkämme myös oikeusvaltioperiaatteelle ihmisoikeuksille ja inhimillisyydelle se olisi suurin voitto minkä yksikään terrorijärjestö voisi koskaan millään operaatiollaan saavuttaa hallituksen linja on selkeä ja oikea tässä ei ole kysymys mielipiteestä vaan lainsäädännön noudattamisesta on häpeällistä kuinka härskisti oppositio politikoi tällä asialla ja lasten

arvoisa puhemies on hyvä että hallitus on nyt selkeän poliittisen linjauksen tehnyt ja selkeyttänyt tätä tilannetta ja arvoisa puhemies

sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä antaa täyden tukensa tälle pääministeri marinin johdolla tehdylle linjaukselle jossa asetetaan lapsen etu edelle nyt kysymys tässä välikysymyksessä kuuluu niin kuin tässä otsikossakin sanotaan että tämä välikysymys koskee al holin leirillä olevien suomen kansalaisten tai suomesta sinne päätyneiden perheiden kotiuttamista siitähän tässä on kysymys ja nyt kysymys on mikä on eduskunnan kanta antaako eduskunta tukensa sille että lapsia pyritään

vähän pettynyt siihen että kokoomus lähti mukaan omalla arvovallallaan kärjistämään tätä keskustelua lähtemällä mukaan tähän perussuomalaisten välikysymykseen nostan hattua niille kokoomuksen edustajille jotka eivät tähän

arvoisa puhemies ymmärrän tietysti ja sen ulkoministerille tiukka paikka koska nyt kysytään sitä onko ulkoministeri toiminut oikein ja onko hallitus sellainen hallitus johon suomalaiset voivat luottaa ja näistä hallituspuolueiden puheenvuoroista sen hädän kuulee uskon että suomalaisilla olisi ollut paljonkin ymmärrystä hallitusta kohtaan jos se olisi alusta saakka toiminut avoimesti kantanut vastuunsa ja perustellut päätöksensä kun näin ei ole on epäluottamusta joka horjuttaa suomalaisten turvallisuudentunnetta ja luottamusta siihen miten tämä hallitus toimii tarvitaanko aina välikysymys jotta hallitus kykenee kantamaan sille kuuluvaa vastuuta ja on kysyttävä sekin kysymys että jos hallitus olisi kantanut vastuunsa ajoissa olisiko näitä lapsia jo pystytty auttamaan

arvoisa puhemies tässä keskustelussa on nyt niin paljon paljon valhetta no muunnettua totuutta ja kähmintää ja kaikkea että haluan puuttua vain yhteen pieneen pieneen sivukysymykseen kuinka monta näistä lapsista oikeasti on suomen kansalaisia

arvoisa puhemies haluaisin sanoa pääministeri marinille kiitoksen siitä että te ette väistänyt vastuuta kiitos myös ulkoministeri haavisto te ette väistänyt vastuuta lähditte heti edistämään tätä asiaa oikeaoppisesti ja lain mukaisesti olen tehnyt hieman itsenäistä selvitystyötä viime hallituksessa valitettavasti eräät puolueet jättivät tätä asiaa edistämättä vaikka al hol leiri leirinä on ollut pystyssä jo puolisentoista vuotta vähän päälle ja suomen hallitus on tiennyt että siellä on suomalaisia lapsia jo reilusti yli vuoden mutta käsky kävi mitään ei tehdä näiden ihmisten auttamiseksi mitään poliittista järkevää tekoa ei tehty näiden ihmisten auttamiseksi näiden lasten auttamiseksi nyt pitäisi tehdä välikysymys oppositiolle miten on näin häpeällisesti toimittu että lasten etua ei ole lähdetty edistämään niin kuin olisi pitänyt jo vuosi sitten
nyt ovat ministerit haavisto henriksson ja ohisalo pyytäneet vastauspuheenvuoron

arvoisa puhemies hyvää keskustelua mutta on tullut joitakin kysymyksiä ja koetan niitä täsmentää ensinnäkin miten ulkoministeriössä virkatehtävät on tällä hetkellä jaettu siellä ei ole mitään muuta muutosta kuin että on erityisedustaja joka huolehtii nyt kokopäiväisesti al hol kysymyksestä sen olen kertonut konsulipäällikkö jatkaa normaalissa toiminnassaan niin kuin on tähänkin asti tehnyt toinen kysymys edustaja honkasalo kysyi kenen on vastuu jos lapsia kuolee leirille tämä on tietysti sellainen asia joka painaa meitä hallituksessa ja painaa meidän virkamiehiämme että pääsisimme toimimaan ja tekemään kaikkemme näiden lasten eteen edustaja essayahilla oli hyvä kysymys tästä kokonaisharkinnasta johon hallituskin viittaa miten turvallisuuskysymykset ja lapsen etu kokonaisharkinnassa menee minulla on se käsitys en tätä kokonaisharkintaa itse tee mutta että painavat turvallisuussyyt voivat joissakin tapauksissa mennä edelle näissä kysymyksissä ja tämä on sellainen asia josta meidän viranomaisemme tietenkin kantavat vastuun tässä viranomaisyhteistyössä

oli myöskin tämä ulkoministerin erityisedustaja kuultavana jos ja kun asiat menevät eteenpäin hän on myöskin oikea henkilö kuvaamaan tätä neuvottelutilannetta jota en itse päivittäin sillä tavalla seuraa mutta tarkoitus ei ole ollut pitää millään tavalla pimennossa ja jos jos on sitten lisätiedon tarvetta toisin kuin valiokunta viimeksi sanoi niin sitä ilman muuta järjestetään edustaja pauli kiuru kysyi ihmiskaupasta onko rahalla tekemistä minun tietojeni mukaan ei minkään valtion toimissa ei ole ollut mutta siellä on yksityisiä toimijoita jotka pyrkivät mahdollisesti jopa isis itse pyrkii ostamaan joitakin kannattajiaan pois leiriltä ja tämä on huolestuttavaa koska he menevät sitten uusille isis alueille ja lasten kohtalo on kaikkein pahin tällaisessa ketjussa

se se työ ja suunnitelma joka ulkoministeriöllä on ollut on merkitty siellä pöytäkirjaan edustaja purra kysyi vielä näistä suunnitelmista ja siitä kuka on johtovastuussa tästä kaikesta silloin kun tämä ulkoministerin erityisedustaja nimettiin katsottiin että ulkoministeriöllä on tässä toiminnassa johtovastuu ja ulkoministerin erityisedustajan johdolla sitten muut viranomaiset tarvittaessa auttavat tehdään tämä verkosto jossa on poliisi suojelupoliisi lastensuojelu ja muut ja tätä työtä on

vielä ministeri ohisalo ja sitten jatketaan debattia
arvoisa puhemies hyvät kansanedustajat kiitos tästä hyvästä keskustelusta on esitetty kysymyksiä siitä millaisia suunnitelmia on ollut ole ollut on ehkä hyvä tarkentaa tässä muun muassa se että suomen poliisi toimii suomen rajojen sisäpuolella entisille sisäministereille lienee varsinkin selvää se että erilaista viranomaisvarautumista erilaisiin skenaarioihin tehdään aina se on viranomaistyötä tällaista valmistautumista on tehty siihen kuten täällä on hyvin käynyt ilmi että taistelualueilta on jo tähän mennessä palannut ihmisiä suomeen jo pääministeri sipilän hallituksen aikana kokoomuslaisten sisäministerien aikana on hyväksytty tällainen palaajamalli yhdessä tässä salissa jopa välikysymykseen osallistuneet edustajat ovat olleet siitä keskustelemassa on ollut yhteistä varautumista koska suomen kansalaiset saavat palata suomeen tässä on kyse suunnitelmasta joka tapahtuu suomen rajojen sisäpuolella erikseen on se suunnitelma mitä tapahtuu rajojen ulkopuolella siitä vastaa ja sitä työtä ulkoministeriössä on tehty kuinka auttaa lapsia kuinka toteuttaa lapsen oikeuksien sopimusta tästä on keskeisesti kyse ehkä lisäksi vielä kuten oikeusministeri hyvin mainitsee hallituksen yhteinen tahtotila on totta kai käydä läpi kaikki terrorismilainsäädäntö mitä voimme yhdessä tehdä odotamme toki myös opposition tulevan mukaan siihen keskusteluun kaikki hyvät ideat otetaan vastaan ja niitä kehittämispaikkoja kyllä on viimeksi tänään olen keskustellut supon johtajan pelttarin kanssa siitä että oikeusministeriövetoisesti sisäministeriö ja supo yhteistyössä lähtevät selvittämään niitä paikkoja kuinka kansallista turvallisuutta vahvistetaan kuinka terrorismia torjutaan

keskitytään ulkoministeriin mutta itse asiassa eräs vakavimmista kysymyksistä mikä tähän liittyy koskee sisäministeriä sisäministeri juuri väisti sen kysymyksen nimittäin kysymyksen siitä että julkisuudessa olleiden tietojen mukaan poliisiylijohtaja seppo kolehmainen olisi ensin kiistänyt nähneensä suunnitelmaa leiriläisten suomeen siirtämisestä ja olisi sen jälkeen itse allekirjoittanut kyseisen kaltaisen suunnitelman eli olisi puhunut muunneltua totuutta ymmärtääkö hallitus että tämä toiminta rapauttaa kansalaisten luottamusta viranomaistoimintaan epäluotettavan hallituksen ohella kansalaiset ovat tottuneet luottamaan viranomaisiin nyt tämä luottamus vaarannetaan vastatkaa sisäministeri ohisalo kuinka on mahdollista että poliisiylijohtaja puhuu muunneltua totuutta julkisuudessa tai jopa eduskunnan valiokunnan edessä

arvoisa herra puhemies täällä keskustelussa pääministeri marin ja muun muassa keskustan kansanedustajat ovat arvostelleet ankarasti kokoomuksen kantaa jonka mukaan lapset pelastetaan mutta näitä isis aikuisia ei pelasteta on yllättävää varsinkin sieltä edustaja kurvisen ja kumppaneiden toimesta sillä vielä eilen noin kuuteentoista saakka puheenjohtaja kulmuni oli meidän kanssamme täysin samaa mieltä ja ymmärsin että tämä oli keskustan kanta

arvoisa puhemies viime viikot ilma on ollut aika sakeana uhkia ja vääriä tietoja ja monenlaista lietsontaa kuten edustaja tuomioja täällä minusta aika hyvin puheenvuorossaan totesi silloin kun puhutaan kansalaisten turvallisuudesta jopa puhutaan lasten oikeuksista puhutaan äärimmäisen vakavista ja tärkeistä asioista mutta silti rohkenen kysyä onko tilanne niin paha kuin tämä julkinen kohu antaa ymmärtää onko meillä niin vakavasti kansallinen turvallisuus uhattuna ja rohkenen väittää että kun meidän oikeusjärjestelmämme meidän viranomaiskoneistomme on arvioitu maailman tehokkaimmaksi ja suomi on arvioitu maailman turvallisimmaksi maaksi niin me kykenemme tämän asian ratkomaan kaikissa tilanteissa niissäkin tilanteissa että nämä yksitoista aikuista ja kolmekymmentä lasta tulisivat omatoimisesti suomen rajalle kaikissa tilanteissa minä luotan suomalaiseen oikeusjärjestelmään ja suomalaisiin viranomaisiin

ärade talman ensinnäkin tämä välikysymyshän syntyi siitä että epäiltiin että oli suunnitelma ei suinkaan huolesta lapsista hallitus on nyt linjannut viisaasti ja tätä asiaa ei tule politisoida tämä ei ole poliittinen kysymys vaikka konservatiivi oppositio sellaiseksi yrittää sen leipoa tässä tarkastellaan lakia ihmisoikeuksia lapsen parasta ja turvallisuusnäkökulmia ja turvallisuusnäkökulmia nimenomaan kaikista suunnista ja on oikein että päätöksen tekee viranomainen niin kuin oikeusvaltiossa kuuluu ollakin koska tämä ei ole

asia jota sovelletaan jotenkin valikoiden niin silloin murtuu koko se perusta jonka päälle tämä maa on rakennettu ja se arvoisa puhemies hyvät kollegat ei ole isänmaallista

arvoisa puhemies tämän poliittisen metelin keskellä on selvästi jäänyt varjoon se että meillä on virkamiehillä erittäin suuret valtuudet toimia näissä kysymyksissä olen itse pitkän virkamiesurani aikana ollut mukana kuudessa kriisissä joissa on kysymys ollut hengestä ja elämästä ehkä estonia niistä merkittävimpänä jossa olin johtoryhmän jäsenenä tässä asiassa hallitus linjasi aivan erinomaisella tavalla hallituksen linjauksen kohta kolme ja kohta neljä asettaa selvästi virkamiesvastuun näissä asioissa ja hallitus kohdassa kymmenen toteaa itse että linjaus ei ole juridisesti sitova vaan se on linjaava ohje meillä on lastensuojelulain kolmastoista pykälä kolmaskymmeneskahdeksas pykälä ja neljäskymmenes pykälä joiden pohjalta toimien tämä asia voitaisiin aivan täysin hoitaa sen sanon että helppoa se ei tule olemaan syistä jotka täällä on kerrottu esimerkiksi kansallisuuden toteamisen suhteen lapsien löytämisen suhteen leiriltä mutta juridiikka tässä on ihan selvä ja juridiikan ja politiikan välinen tasapaino on erinomaisesti hallituksen

arvoisa puhemies ulkoasiainvaliokunnan jäsenenä haluan todeta että olemme kesäkuusta lähtien saaneet ministeriöltä ja ministeriltä tiiviisti tietoa niin muistioin kuin tapaamisten yhteydessä valiokunta totesi tämän asianmukaisen toiminnan myös päätöksessään ja kun niikko täällä puhui niin ilmeisesti puhui oman ryhmänsä nimissä ei valiokunnan nimissä kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun järjestössä toimineena tunnen turvallisuusmääräykset jotka alueella liikkumista koskevat tällaiset operatiiviset tiedot julkisuudessa eivät lisää kenenkään turvallisuutta sen sijaan minulle on ollut jo alusta lähtien kyselytunneillakin vastattu linja siitä että lapsia pyritään auttamaan myös tieto siitä että suomessa viranomaiset valmistautuvat lasten vastaanottoon tai leirillä olevien spontaaniin paluuseen on luonut luottamusta järjestelmämme toimivuuteen vaikka konkreettisen avun antaminen al holin leirillä ja lapsien saaminen turvaan

totta on että ulkoasiainvaliokunnan virallinen kanta päätettiin kolmas kahdettatoista valiokunta on saanut riittävästi tietoa ja on tyytyväinen valtioneuvoston mitä sen jälkeen on tapahtunut aika paljon koska ollaan näin pitkälle menty arvoisa puhemies arvoisa ulkoministeri olen pitänyt teitä mutkattomana ja tämmöisenä välittömänä ja ja avoimena henkilönä ja teidän kanssanne on erittäin helppo ja hyvä toimia mutta tämä on luonut ison kolhun tähän luottamussuhteeseen koska kyllä kaikkein tärkeintä on avoimuus ja luottamus ja toivon että ymmärrätte tämän viestin jälkeen sen millä tavalla pitää toimia eduskunnan kanssa näin herkissä kysymyksissä

arvoisa puhemies arvoisa pääministeri te eilen viimeksi tarjositte oppositiolle yhteistyön kättä että me rakentavasti viemme näitä asioita yhdessä eteenpäin ja nyt te aloitatte tämän välikysymyskeskustelun sanomalla erityisesti kokoomukselle että eikö teitä hävetä no en tiedä hävettääkö vai ei mutta ilman tätä välikysymystä te ette olisi vieläkään hallituksena tehneet minkäännäköistä linjausta tosin siitä linjauksesta ei vieläkään saa mitään selvää ja miksi me teimme välikysymyksen teidän juttunne muuttuivat viikoittain ja kun aikanaan pääministeri rinne antoi meille lupauksen että mihinkään toimiin ei ryhdytä niin sitä lupausta ei ole pidetty se on annettu eduskunnan edessä ja nyt teillä on hyvä hallintotapa jatkuvasti hukassa sen takia me olemme tehneet välikysymyksen mutta nyt minä kysyn sisäministeri ohisalolta että millä todennäköisyydellä lasten perässä tai mukana tulee terroristeja olivatpa he miehiä tai naisia

jos ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja alkaa jakaa tuomioita tässä istuntosalissa tämä juuri kertoo sen että on viranomaisten tehtäviä ja on poliitikkojen tehtäviä edustaja mäkelä puhui täällä luottamuksesta viranomaiseen haluaisin kysyä edustaja halla aholta oliko mielestänne vastuullista pelotella suomalaisia tullin poliisin thln ja muiden yhteisharjoituksella helsinki vantaalla heräsikö itsellänne epäilys vai halusitteko vain ja ainoastaan herättää epäilyksen siemenen tuhansissa suomalaisissa omien poliittisten tarkoitusperienne ajamiseksi nämä ovat sellaisia asioita joissa pitää säilyttää maltti ja arvioida jokainen tapaus erikseen me olemme lähteneet siitä että arvioidaan ja katsotaan lasten etu ja lasten tilanne ja sen jälkeen arvioidaan mikä on heidän vanhempiensa tilanne nyt toivoisin hiukan malttia tähän keskusteluun koska jatkossa ei ratkaista tällä välikysymyksellä tässä on kansainvälinen kriisi johon haetaan laajempia hartioita ja ratkaisuja
nyt mainittiin kolme perussuomalaista nimeltä otetaan edustaja halla aho

kiitoksia arvoisa puhemies minä tosiaan sanoin julkisuuteen tässä jokin aika sitten että minun saamieni tietojen mukaan al holista ollaan lennättämässä tilauslennolla tilauslennolla viikolla viisikymmentä ihmisiä suomeen ulkoministeriön virkamiehet jyrähtivät että tämä ei pidä paikkaansa mitään suunnitelmaa ei ole tämä on disinformaatiota seuraavana päivänä yleisradio ja ja helsingin sanomat viittasivat poliisiylijohtaja kolehmaisen allekirjoittamaan suunnitelmaan jossa kerrottiin että oli tarkoitus lennättää al holin reitiltä kaikki halukkaat viikolla charter koneella erbilistä helsinkiin kappas vain minä haluaisin tietää ulkoministeri haavisto kun te jatkuvasti vetoatte siihen että ulkoministeriö ja virkakoneisto tietenkin varautuvat kaikkiin skenaarioihin me puhumme nyt hyvin yksityiskohtaisesta suunnitelmasta jossa on reitti ja päivämäärä ilmoitettu ei tämä ole yleistä varautumista kaikkiin skenaarioihin ja yhdyn tähän edustaja mäkelän kysymykseen sisäministeri ohisalolle olitteko te tietoinen siitä että poliisiylijohtaja kolehmainen puhuu muunneltua totuutta hallintovaliokunnalle

ja kaikki muutkin ovat tietoisia siitä että minuutti on se aika edustaja vikman näyttää esimerkkiä
arvoisa puhemies pääministeri marin sen sijaan että te täällä lauotte kokoomukselle kysymyksiä häpeästä saattaisi olla paikallaan asettua kysymään tämä kysymys itseltänne peilin edessä nimittäin hallitus pakenee edelleen vastuutaan

hallituksen mukaan ilmeisen mahdollinen aikuisten hakeminen al holin leiriltä on poliittinen päätös juridista velvoitetta ei ole ja asiaan liittyy merkittäviä turvallisuuskysymyksiä eripurainen hallitus ei pystynyt tekemään selkeää linjausta ja sysää kaiken vastuun virkamiehille nyt tarvittaisiin hallitukselta suoraselkäisyyttä ja poliittista vastuunkantoa sen sijaan hallituksen edustajat ovat täällä aivan erimielisiä siitä mitä oikeastaan on edes päätetty eduskunnan ja suomen kansan on saatava tietää totuus ulkoministeri haaviston toimista

miten keskusta suhtautuu

noin kolmekymmentä suomalaista lasta syyrialaisella vankileirillä ja talvi on tulossa nämä lähes kolmekymmentä lasta eivät ole orpoja he eivät ole orpoja joten orvoista on turha tässä puhua suurin osa heistä on hyvin pieniä alle he ovat leirillä jossa yli kolmesataa lasta on jo kuollut on vain ajan kysymys koska kyse on suomalaisen lapsen hengestä vain ajan kysymys perussuomalaiset ovat suoraan myöntäneet myöntäneet sen että että heidän linjansa on se että he ovat valmiita jättämään nämä lapset leirille totuus on se että myös se linja jota kokoomus täällä tuntuu edustavan johtaisi samaan vaikuttaa siltä että myös te olisitte valmiita jättämään nämä lapset leirille vaikka kyse on heidän hengestään

puhemies ainoa puolue jonka olen täällä maininnut on oma puolueeni jonka puolesta esiinnyin voisin kyllä todeta myöskin ulkoasiainvaliokunnan enemmistön puolesta että meillä ei ole mitään ongelmaa ollut hallituksen kanssa työskentelyssä tässä asiassa mutta kun esitin kysymyksen ja huoleni siitä että tämän salin ulkopuolella myös edustajat sekä pidättäytyisivät että irtisanoutuisivat tähän asiaan liittyen vihan kylvöstä pelkojen lietsonnasta uhkailusta ja muusta tällaisesta asiattomuudesta niin uskon että hallituspuolueiden osalta asia on hyvin selvä mutta mielelläni kuulisin nyt teitä oppositiopuolueita näettekö te tässä mitään ongelmaa ja vaaraa edustaja östman jonka

puhemies kiitos edustaja tuomiojalle että hän esitti sen kysymyksen näen isoja vaaroja olen seurannut tätä työtä ja työskentelyä tässä eduskunnassa viimeisien vuosien aikana ja näen että puolin ja toisin lietsotaan

ulkoministeri haavistolta viime torstaina sanoitte kyselytunnilla että te olette hallituksen iltakoulussa päättäneet toimintalinjauksista

seuraavalla vastauksella sanoitte että tehtiin selvityksiä näettekö itse mitään eroa toimintalinjauksen päättämisestä ja selvityksen tekemisestä

arvoisa herra puhemies uskon vahvasti että suomen viranomaisilla on täysi toimintakyky ottaen huomioon sen että viime kaudella ajettiin läpi laajamittaiset tiedustelutoimivaltuudet ja supon resurssit ja henkilöstö vietiin muutaman vuoden sisällä jopa tuplaan entisestään nyt noin kymmenen naista lapsineen tuntuvat aiheuttavan mittavan ongelman suomenmaassa niin että koko varautumisjärjestelmä näyttää olevan ainakin opposition suunnalta kaatumassa mihinköhän me tarvitsemme niitä mittavia valtuuksia tai tullin rajavalvonnan poliisin resursseja jos kykene tekemään asioissa yhtään mitään tai jos me emme saisi valmistautua asioihin ilman julkista poliittista päätöstä niin miten esimerkiksi ministeri kaikkosen johtama puolustusministeriö valmistautuu yhtään mihinkään jos jatkossa tarvitaan kaikessa julkinen poliittinen päätös ennen kuin voidaan valmistautua yhtään mihinkään

arvoisa puhemies tässä heräsi hyvän keskustelun aikana kysymys jos on syyrialainen isä lapsi syntyy syyriassa äiti on maahanmuuttajataustainen suomen kansalainen joka on hylännyt maansa ja lähtenyt terroristijärjestön mukaan rakentamaan unelmiensa kalifaattia niin voimmeko olla varmoja että tämä lapsi on nyt sitten rekisteröity suomen kansalainen tähän kysymykseen haluaisin ulkoministeriltä vastauksen sillä jos on tehty suunnitelma että lähdemme suomalaisia lapsia hakemaan syyriasta niin meillä varmasti on silloin tieto huom tieto että siellä on suomalaisia lapsia näkisin kuitenkin että tämä keskustelu on nyt verhottu lasten oikeuksien keskusteluksi on hyvä me kaikki varmastikin olemme hyvin huolissamme kaikista maailman lapsista mutta minä haluaisin nyt vastauksia ulkoministeri haavistolta koska tämä välikysymys on nimenomaan ulkoministeri haavistolle

herra puhemies kokoomuksen linja on ollut selvä siinä ei pääministeri marin ole mitään hävettävää pieniä lapsia on kokoomuksen mielestä pitänyt auttaa ja sitä valmistelua on tehty keskusta oli vielä

ulkoministeri haavisto tuletteko te tiedottamaan suomalaisia avoimesti kun paluulentoja suomeen tulee ei siis tietenkään nimiä vaan siitä kuinka monta on suomeen tullut ja vielä kysyisin jos saan puhua rauhassa edustaja biaudet saanko puhua rauhassa edustaja biaudet niin arvoisa puhemies oikeuskanslerin lausunnosta te arvoisa ulkoministeri sanoitte toinen joulukuuta että oikeuskanslerin

on velvoittava ja katsoitte että viranomaisia tämä ratkaisu edellyttää toimimaan kaikilla mahdollisilla keinoilla tänään te totesitte että oikeuskanslerin ratkaisu ei itsessään velvoita viranomaisia toimimaan kumpi näistä on nyt oikea ja ja todellinen

lausunnostaan joka päättyy näin että oikeudellinen arvioni on että perus ja ihmisoikeudet erityisesti perustuslain seitsemäs pykälä lapsen oikeuksien kolmannen artiklan ensimmäinen kappale kuudes artikla ja niiden perustuslain kahdennessakymmenennessätoisessa pykälässä säädetty turvaamisvelvoite puoltavat sitä että valtioneuvosto pyrkii kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja konsulipalvelulain mukaisten toimivaltuuksiensa nojalla ja puitteissa kotiuttamaan ainakin suomalaiset ja heihin rinnastuvat lapset

on tässä käyttänyt sitten muutamaan muuhun kysymykseen edustaja halla aho kysyi tästä poliisidokumentista nyt täytyy sanoa että ministeri joka ei ole siellä viranomaisverkossa ja viranomaisyhteistyössä ei tiedä kaikkia eri dokumentteja en tiedä poliisin en tiedä lastensuojelun ja muiden dokumentaatiota mutta sen tiedän että siinä neuvotteluprosessissa joka voisi joitain lapsia sieltä alueelta tuoda ei oltu niinä päivinä sellaisessa vaiheessa että että olisi ollut mitään tietoa olen tämän eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja niikolle sanonut jos tietäisimme että sieltä lapsia tulee siitä myöskin eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaa informoitaisiin muuten en ota muiden viranomaisten dokumentteihin kantaa edustaja östman kysyi vielä tästä toimintalinjauksen sisällöstä ja siitä millä tavalla sitä kutsuttaisiin se oli ulkoministeriössä virkavastuulla virkamiestyönä valmistunut toimintalinjaus joka esitettiin iltakoulun yhteydessä jossa oikeuskansleri oli läsnä kirjattiin

arvoisa puhemies kiitokset edustaja eestilälle kysymyksestä ajattelen että hän ei taida nyt olla paikalla mutta ehkä välitätte tiedon hänelle ulkoministeriön erityisedustaja tekee näissä asioissa ne ratkaisut kuinka lapsen oikeudet parhaalla tavalla toteutuvat ei ole meidän politiikkojen tehtävä linjata siitä kuinka tämä lopulta tapahtuu kuten aiemmin mainitsin puheenvuorossani edustaja halla aholle muun muassa suomen poliisi on varautunut erilaisiin tilanteisiin sisäministeriö laajalti on varautumisen ministeriö tässä on ollut kyseessä yhteinen viranomaisyhteistyö eri viranomaisilla on tiedossa se että jos rajan yli joku tänne palaa kukin viranomainen tietää mikä on oma vastuu ja kuinka toimitaan mitä tulee poliisiylijohtajaan hänen alaisillaan on tuhansia erilaisia vastuita tuhansia erilaisia detaljeja ja päivämääriä ei poliisiylijohtaja voi yksin olla vastuussa joka ikisestä detaljista ehkä ennen kaikkea tässä huolestuttaa nyt se että on pelottava väite että minä poliitikkona painostaisin poliisin ylintä johtoa se ei kuulu minun toimintatapoihini en tiedä kuuluuko jonkun muun toimintatapoihin kysymys edustaja halla aholle viittaatte täällä luottamuksellisiin hallintovaliokunnalle annettuihin tietoihin yhdessä käytyihin keskusteluihin eikö tämä ole aika vakava asia miten ne ovat päätyneet sinne lehteen miten voi olla mahdollista että hallintovaliokunnan sisällä käytyjä keskusteluja levitellään ympäri tätä yhteiskuntaa miten voimme luottaa sisäisen turvallisuuden näkökulmasta siihen että tämä yhteiskunta on kriisinsietokykyinen että me selviämme asioista jos tässä kohtaa jo tapahtuu tällaista

arvoisa arvoisa puhemies on hyvä että kokoomuksen suunnalta tulee myös viestiä että pieniä lapsia pitäisi auttaa minulla olisi kokoomukselle jatkokysymys mitä vikaa sitten hallituksen linjauksessa on hallitus lähtee nimittäin siitä että kotiutetaan lapset niin pian kuin mahdollista lähdetään siitä että viranomaistoiminta pyrkii aktiivisesti kaikissa tilanteissa turvaamaan että noudatetaan oikeusvaltioperiaatetta perustuslakia ja suomen muuta lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia näistä meidän pitäisi olla noudattamatta kysymys on se että toimitaanko meidän lainsäädännön mukaisesti luotammeko siihen että meillä on oikeusvaltio joka toimii niin että tässä salissa säädetään lait viranomaiset päättävät yksittäisissä tapauksissa miten lakia sovelletaan ja jos on kyse rikoksista niin tuomioistuimet tuomitsevat luotammeko tähän minä ainakin luotan siihen ja sen takia on erittäin tärkeätä että me myös pystymme sanomaan suoraan että ei ole tämän talon asia ratkaista yksittäisen henkilön tänne tuloa

arvoisa

ääni kuuluu huonosti vaikka kiljunen on sukunimi johtuu varmaan hälystä tässä salissa mutta yritetäänkö uudestaan eli vastakkain on asetettu kaksi asiaa jotka eivät tosiasiassa ole vastakkain lasten oikeudet ja tietenkin kaikkien suomalaisten oikeus turvalliseen elämään ja turvallisuuteen minusta täällä oli aivan erinomaisia puheenvuoroja muun muassa edustajat savola ja biaudet ryhmäpuheenvuoroissa totesivat että tästä asiasta ei pitäisi politikoida ja on ollut nyt vähän häkellyttävä politikoinnin sävy tässä keskustelussa jota tästä tänään on käyty koska meidän pitäisi ottaa tämä asia asiana suomalaisten turvallisuusnäkökohdat on aina huomioitava kaikissa ja lasten oikeudet on myöskin turvattava kaikissa tilanteissa se käy kaiken edelle al holin leirillä on kolmekymmentä suomalaista lasta näistä yhdeksäntoista on alle viisivuotiaita me todella puhumme pienistä lapsista nyt tässä on se tilanne että vierastaistelijoiden lapsia ei voida syrjiä vanhempiensa tekojen vuoksi ja tämä keskustelu on on muuttunut kummalliseksi vähintään julkinen keskustelu ja osittain tässä salissakin niin että me emme puhukaan lapsista ja lasten oikeuksista vaan vanhemmista eli tämä kiepahtaa toiseen suuntaan lasta tulee kohdella ykn lasten oikeuksien sopimuksen mukaisesti lapsena se on se peruslähtökohta koko tässä jutussa no lastensuojelulaki määrittää meille tilanteen jossa valtio voi tukea lasten lasten kasvatusta tilanteessa jossa vanhempi siihen ei kykene näitäkin tilanteita on ja meillä huostaanottopäätöksiä suomessa tehdään useita tuhansia vuosittain neljätuhattaneljäsataa taisi olla viime vuonna huostaanottopäätöksiä

on myöskin periaatteessa käytettävissä ja tähän on muun muassa lapsiasiavaltuutettu elina pekkarinen viitannut että tässä tilanteessa on myöskin mahdollista harkita tätä puolta ja itse asiassa lastensuojelulla on mahdollisuus myöskin toimia tässä asiassa ulkomailla

että lapsia on syytä auttaa ja heitä voidaan auttaa mutta ei vanhempia ei oteta nyt kantaa siihen ei vanhempia kysymykseen vaan mitkä olivat sitten sipilän hallituksen konkreettiset toimet joihin tartuttiin jotta näitä lapsia autettiin tehtiinkö mitään vai oliko se vain tämmöinen ratkaisu joka jätettiin ilmaan nyt me olemme sen asian kanssa tekemisissä jatkuvasti ja nyt uusi hallitus tämä nykyinen hallitus on tähän asiaan vakavasti tarttunut ja sehän on mitä arvokkain asia tässä asiassa minä vielä toistan sen minkä tässä jo aikaisemmin yhdessä puheenvuorossani toin esille että tässä on paisunut tämä yksi ilmiö nyt elämää suuremmaksi siinä mielessä että kymmenen naista ikään kuin muodostaisi suomelle merkittävän turvallisuusriskin minun täytyy luottaa suomalaisiin turvallisuusviranomaisiin kun vastaavantyyppisiä riskitilanteita meillä on paljon tässä yhteiskunnassa meidän täytyy luottaa siihen että me pystymme seuraamaan

jotka mahdollisesti myöskin ovat valmiita muuttamaan asennoitumisensa eivät muodostaisi turvallisuusriskiä suomelle meillä on paljon muita meillä on järjestäytynyttä rikollisuutta sitä leviää ulkomailta suomeen meillä on niin kuin viittasin muukalaislegioonissa taistelleita suomalaisia kansainvälisiin sotarikoksiin syyllistyneitä suomalaisia on taistellut ulkomaisissa ammattiarmeijoissa nämä turvallisuusriskitekijöitä suomessa ja meidän täytyy pystyä tämä kokonaisuus katsomaan eikä pelkästään näihin jihadistitaistelijoihin kiinnittää huomiota joka sinänsä on tärkeä asia että heihin kiinnitetään huomiota

puhemies jokainen lapsi ansaitsee turvaa pienten silmien vilpitön katse syliin kurkottavat kädet sanaton pyyntö pidäthän minusta huolta sillä itse en voi pyyntö johon myöntävästi vastaaminen on meidän jokaisen aikuisen vastuulla pyyntö jonka meistä jokainen on esittänyt ollessaan lapsi ja johon meistä jokainen on saanut myöntävän vastauksen joko vanhemmiltaan tai yhteiskunnaltamme jotta voimme tänään istua täällä pyyntö johon itse vastaan päivittäin pienelle lapselleni mutta johon olen myös vastannut jokaiselle lapselle lastensuojelussa niille lapsille joiden vanhemmat eivät sitä turvaa ole antaneet pyyntö johon hallitus vastaa auttaessaan näitä lapsia jotka elävät vankileirimäisissä olosuhteissa tuo pieni hento pyyntö kuului nyt tilanteessa jossa nämä lapset ovat hengenvaarassa meillä aikuisilla tulee olla rohkeutta puolustaa jokaista lasta meillä tulee olla rohkeutta tehdä päätöksiä lasten etu edellä silloinkin kun se on vaikeaa tai se ei miellytä kaikkia meillä tulee olla tahtoa inhimillisyyteen ja jokaisen ihmisoikeuksien puolustamiseen aivan kuten hallituksellamme nyt on hallituksella joka on linjannut että al holin leirillä olevat lapset pyritään kotiuttamaan mahdollisimman pian ja aivan kuten haavistolla on ollut koko ajan kun hän on puolustanut näitä lapsia joiden oikeudet oikeudet eivät edes kaikkia tässä salissa istuvia kiinnosta hän on tehnyt työtä kunnianhimoisesti määrätietoisesti rauhassa ja lakeja kunnioittaen lapsen oikeuksista tinkimättä hallituksen linjaus on ainoa oikea linjaus sillä meidän aikuisten tärkein puolustaa lapsuutta ja lapsuus ei noissa olosuhteissa toteudu lapsen edun on tultava aina ensin lasten oikeuksien toteutumisen on oltava kaiken perusta arvoisa puhemies se miten me päättäjät puhumme minkälaista viestiä välitämme ei ole yhdentekevää lastensuojelussa erittäin vaikeista oloista tulevien lasten kanssa työskennelleenä olen seurannut tätä viime aikojen keskustelua syvästi järkyttyneenä keskustelua jossa osa oppositiosta ja heidän kannattajistaan tuntuu nyt unohtavan että puhumme lapsista lapsista jotka ovat oikeasti olemassa jotka oikeasti elävät nyt niissä oloissa ja joiden henki on vaarassa lapsista jotka eivät ole syyllisiä vanhempiensa valintoihin on törkeää antaa ymmärtää että lapsi olisi turvallisuusuhka on törkeää antaa ymmärtää että aikuisten lietsoma pelko olisi syy jättää auttamatta lapsia lapsi ei koskaan ole uhka eivätkä lasten oikeudet ole koskaan aikuisten käymän valtapelin väline sen sijaan arvon edustajat aikuisten välinpitämättömyys luo turvattomuutta aikuisten vallassa olevien henkilöiden toimesta valheellisen tiedon levittäminen rikkoo yhteiskuntaa eivät lapset kestämätöntä on jos tässä salissa istuu ihmisiä jotka ovat valmiita jättämään lapset kuolemaan siinä tapauksessa kylmä ja epäinhimillinen arvomaailma on turvallisuusuhka johon tulee puuttua onneksi samaan aikaan tässä maassa on yhä enemmän välittämistä yhä enemmän tietoon pohjaavaa päätöksentekoa yhä enemmän inhimillisyyttä ja ihmisoikeuksien kunnioittamista onneksi hädässä olevien auttaminen voi yhdistää erottamisen sijaan ja viime kädessä se välittämisen voima on aina vahvempi kuin tuosta pahasta olosta kumpuavan kylmän suhtautumistavan ja valheiden epätoivoinen levittäminen arvoisa puhemies haluan vielä lopuksi kiittää jokaisesta salissa pidetystä lasten oikeuksia puolustavasta puheenvuorosta haluan kiittää ulkoministeriämme haluan kiittää hallitusta on aivan turha väittää ettei tähän välikysymyskeskusteluun kuuluisi tämä keskustelu lapsista ja heidän oikeuksistaan välikysymyksessä jossa kysytään samassa lauseessa kansallisesta turvallisuudesta al holin leirillä olevista henkilöistä ja kotiuttamisesta puhutaan silloin myös lapsista on turha väittää että lasten pelastaminen lasten edun mukaisesti olisi tässä salissa istuville ensimmäinen prioriteetti se ei ole sitä jokaiselle vaikka sen tulisi olla sillä joka minuutti joka tunti ja joka vuorokausi kun me käymme tätä keskustelua täällä salissa nuo lapset elävät sen hädän keskellä se miten millä tavalla tai millä kokoonpanolla nämä lapset pelastetaan tuodaan turvaan ja kotiin ei ole mielipidekysymys kotiuttaminen tapahtuu viranomaisten tekemän tapauskohtaisen harkinnan perusteella kunnioittaen lainsäädäntöämme ja kansainvälistä oikeutta lapsen etu on ensisijainen harkintaa tehtäessä lasten kotiin tuomisen tärkeän ja akuutin työn tekemiseen turvallisesti tulee nyt antaa rauha jotta tärkein eli lasten oikeus elää toteutuu sillä jokaisella lapsella on oikeus elää jokaisella lapsella on oikeus suojeluun rakkauteen ja huolenpitoon ja arvon oppositio ei ole isis lapsia on vain lapsia kiitos

arvoisa herra puhemies jos oppositio ei onnistu asiaperustein kaatamaan hallitusta niin sitten yritetään vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen julkisuuden kautta keinolla millä hyvänsä turvautumalla myös disinformaatioon kuten olemme saaneet huomata tässä aivan lähiaikoina tullijärjestelmän viranomaisharjoituksen yhteydessä erityisesti lain sivistyksen tiedon ja oikeuden puolesta täällä useimmiten puhuvia kokoomuskollegoja katson kysyvästi sillä te ette urheilutermein tasavallan presidentin kasvattajaseurana halunneet noudattaa hänen kehotustaan antaa uudelle marinin hallitustiimille työrauhaa kun päätitte lähteä mukaan perussuomalaisten välikysymykseen peräämään tietoa siitä noudattaako suomi lakia ja onko suomi oikeusvaltio vai ei mitä tulee tähän välikysymykseen niin siihen on haettu pontta paitsi ilta sanomista myös poimimalla oikeuskanslerin ratkaisusta kanteluihin syyriassa leirillä olevien kotiuttamiseksi juuri ne kohdat joista on voitu tehdä sellaisia tulkintoja jotka saavat uutisvirrassa suurimmat ja raflaavimmat otsikot aikaiseksi siinä vauhdissa jalkoihin jäävät vain perustuslaki lapsen oikeuksien sopimus oikeusvaltioperiaate ja lastensuojelulaki elämme siis aikaa jossa kaikki on kaupan kun kannatuksesta taistellaan muistuttaisin että oikeuskansleri toteaa päätöksessään välikysymyksessä kirjatun lisäksi että kysymys on kiperästä perus ja ihmisoikeuksien punninnasta johon ei voida ottaa kantaa pelkästään laillisuusvalvonnan keinoin mikäli palautuksiin lähdettäisiin kyse on joka tapauksessa leirillä olevien ihmis ja perusoikeuksista oikeuskansleri päätyy oikeudellisia seikkoja pohtiessaan muun muassa siihen että oikeudellisesti selkeä toimintatapa olisi pyrkiä kotiuttamaan sekä lapset että heidän huoltajansa kotiuttamisen jälkeen ryhdyttäisiin suomen lainsäädännön mahdollisesti edellyttämiin toimenpiteisiin kuten huostaanottoihin mikäli tilanne sitä vaatisi on selvää että oikeuskanslerin tehtäviin tai toimivaltaan ei kuulu määrätä viranomaisia ryhtymään mihinkään tiettyihin toimenpiteisiin eikä hän sitä siksi teekään kysymyksessähän on sen verran ainutlaatuinen tilanne johon liittyy monia kulmia pohdittavaksi ja myös oikeuskansleri on nähdäkseni pyrkinyt niitä avaamaan kun tässä maailmantilanteessa on hyvinkin mahdollista että tämä ei todellakaan ole viimeinen kerta lajiaan niin mielestäni on tärkeää että ulkoministeriössäkin on asiaa ryhdytty selvittämään ajoissa tilanteen muuttuessa koko ajan on elintärkeää että sen eskaloituessa mahdollisiin kotiuttamisiin ryhdyttäessä myös osallistuvien viranomaisten turvallisuus on mahdollisimman hyvin hallinnassa ja kotiutettavien henkilöllisyys ja tausta selvitetty niin perusteellisesti kuin se niissä olosuhteissa on mahdollista minä uskon suomen viranomaisiin ja heidän valmiuksiinsa toimia tänä päivänä jolloin tiedustelulait ja uudet laajamittaiset tiedustelutoiminnan valtuudet ja supon resurssit ovat vahvistettuja minä en kyseenalaista ruotsalaisten toimintaa mutta he toimivat omien pelisääntöjensä mukaisesti ja edustaja zyskowicz me emme elä enää ruotsin vallan alla kun mietitään tätä tilannetta missä kymmenen naista pienine lapsineen ovat aiheuttaneet tämän mittavan rähinän synnyttää vaikutelman että koko suomalainen varautumis ja valmistautumiskokonaisuus olisi täysin hakoteillä voikin kysyä mihin niitä lisävalmiuksia laajoja oikeuksia niin poliisin tullin kuin rajavalvonnankin resursseja on tarkoitettu jos tämä maa on kädettömänä kymmenen äidin ja heidän lastensa edessä ja jos sitä valmistautumista ei ulkoministeriössä olisi saanut olla niin miten suomi voi ikinä valmistautua missään ministeriössä ilman julkista poliittista päätöstä mihinkään edes niihin asioihin jotka vaatisivat salassa pidettäviä asiakirjoja ja asiallista ratkaisua toiseksi voi kysyä miksei sitten turvallisuusuhkaa muodosta tilanne jossa lapset jäisivät edelleen leirille radikalisoituisivat siellä mikäli säilyisivät hengissä ja sitten myöhemmin palaisivat kotimaahan maahan joka on heidät hylännyt eikö se ole minkäänlainen riski lopuksi vielä sananen ulkoministeri haaviston puolustamiseksi meillä on ulkoministeriön johdossa henkilö jolle ihmisoikeudet ihmisyys ja rauha ovat olleet työnteon punainen lanka hänen uransa ja hän on saanut siitä myös kansainvälistä tunnustusta minun nähdäkseni hän toteuttaa tehtäväänsä nyt ulkoministerinä tavalla joka on niin suomen kuin myös eun perusarvojen mukaista ulkoministeriön johtamisen haasteet ja sisäiset ongelmat eivät valitettavasti ole tässäkään talossa mikään uusi mutta niitä nyt yritetään haaviston johdolla ratkaista se ei ole helppoa eikä varmasti miellytä kaikkia on kuitenkin äärimmäisen tärkeää että ministeri haavistolle annetaan hänen tehtävässään kaikki tuki ja työrauha muutama kuukausi eun puheenjohtajamaan vastuiden keskellä ei riitä rauhoittamaan tilannetta työyhteisössä jossa erinäisiä ongelmia on yritetty ratkoa jo useamman vuoden ajan eikä niitä myöskään pidä sälyttää yksin ministeri haaviston harteille

arvoisa puhemies me kaikki ymmärrämme että asiaan ei löydy helppoja ratkaisuja koska kyse on myös niin kuin äsken sanoin viattomista lapsista en kuitenkaan ymmärtänyt äskeisessä debatissa kun hallituspuolueet yrittivät lietsoa sellaista käsitystä etteivät oppositiopuolueet haluaisi auttaa hätää kärsiviä orpoja ja sairaita lapsia eli minun kokonaiskuvaani kuuluu että tällä hetkellä on aika selvää että lapsia tulee auttaa suomeen miksi olemme tässä tilanteessa ja miksi ylipäätään joudumme käymään tätä keskustelua ääri islamilaisen terrorin pääkohteena ovat länsimaat ja erityisesti yhdysvallat eurooppa on sekä kohde että rekrytointi kauttakulku ja tukeutumisalue kyetäksemme selvittämään mitkä tekijät ovat johtaneet siihen että ääri islamilainen terrorismi on nykypäivänä niin mittava maailmanlaajuinen turvallisuusuhka täytyy tutkia ääri islamilaista maailmankatsomusta ihmisen maailmankatsomukseen ja sen syntyyn vaikuttaa olennaisesti ihmisen arvopohja yksilön arvopohjan syntymiseen taas suurelta osin vaikuttavat sen ihmisryhmittymän mihin yksilö tuntee kuuluvansa historia ja taustat meidän länsimaiseen kulttuuriin tottuneena olisi vaikea ymmärtää ääri islamilaisen terrorismin motiiveja jos me emme paneutuisi sen alueen historiaan missä ääri islamilaisen terrorismin ideologia on kehittynyt itse aloin kiinnostumaan tästä aiheesta muutama vuosi sitten kun olin brysselin lentokentällä juuri siinä lähtöselvitystiskin edessä missä se pommi räjähti kolmekymmentäseitsemän minuuttia sen jälkeen kun olin itse seissyt siinä ja tehnyt lähtöselvityksen arvoisa puhemies ruotsalainen maanpuolustuskorkeakoulun terrorismitutkija magnus ranstorp on perehtynyt tarkkaan syyrian sodan jälkeen nousseeseen keskusteluun pohjoismaisten isis taistelijoiden ja heidän perheidensä paluusta tutkija ranstorp on varoittanut pohjoismaisia poliitikkoja olemasta liian naiiveja isisin hallitsemilla alueilla eläneiden ja järjestön puolesta taistelleiden suhteen hän muistuttaa että kaksi ruotsalaista paluumuuttajaa oli mukana pariisin ja brysselin iskuissa ruotsissa vuonna kuusitoista hyväksytty laki teki rangaistavaksi matkat joiden tarkoituksena on valmistella tai tehdä terroririkoksia terrorijärjestön jäsenyyden tai yhteistyön sen kanssa kieltävä laki tulee voimaan vasta elokuun alusta lainsäädännöllisesti olemme täällä suomessa jälkijunassa me tarvitsemme pohjoismaissa terrorismia koskevan lainsäädännön yhdenmukaistamista

puheenvuoron paikaltani mikä mahdollistanee sen että edustaja juvonenkin ehtii vielä tosin sehän on tietenkin puhemiehen asia ratkaista viittasin debattipuheenvuorossani eräisiin suuriin operaatioihin joita on hoidettu suomessa onnistuneesti esimerkiksi estonia tsunami sars pandemia myyrmanni malaga konginkangas ja niin edelleen on hoidettu virkamiestyönä

mukana selvästi myös poliittista päätöksentekoa esimerkiksi silloin kun lisäresursseja niin kuin varustettaessa lentokone hakemaan tsunamin uhreja tai järjestettäessä tiettyjä lisärahoituksia valtion budjettiin mutta pääasiassa se on tapahtunut eduskunnan säätämien lakien pohjalta niillä viranomaisvaltuuksilla jotka meidän viranomaisillamme ovat minusta tämä perusmalli on tässä erinomainen vaikka kysymys tietysti on nyt erilaisesta tapauksesta tässä al hol leirissä ja nämä tapauksethan ovat kaikki aina uniikkeja eli eli eroavat toisistaan hallituksen eilisessä linjauksessa kohta kolme jonka tässä luen kuuluu seuraavasti ratkaisut joita toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä kunkin henkilön kotiuttamiseksi perustuvat tapauskohtaiseen yksilölliseen harkintaan ja sitä toteuttaviin viranomaisarviointeihin ja päätöksiin ja neloskohta viranomaistoiminnan tavoite on turvata kaikissa tilanteissa lapsen etu tämän takaamiseksi asiassa tehdään saumatonta yhteistyötä lastensuojeluviranomaisten kanssa lastensuojelulain nojalla lastensuojelulain

ja neljäskymmenes pykälä sisältävät ne ydinasiat jotka tässä ovat tärkeitä totean vielä lopuksi että tämä ei tietenkään tule käytännössä olemaan helppoa en voi mitenkään itse ajatella että missään olosuhteissa olisi joku charterkone joka tuo ikään kuin ryhmälentona lapsia tai sitten joissakin tapauksissa mahdollisesti lapsen mukana huoltajan vaan kysymys on yksilöllisestä toiminnasta kenties kaikkia lapsia ei löydetä heidän identifiointiinsa voi liittyä ongelmia heidän kansallisuutensa todistamiseen ja niin edelleen tämä on nimenomaan yksilöllistä huolellista tarkkaa virkamiestyötä joka tehdään meidän lakiemme pohjalta jotka tämä eduskunta on säätänyt ja minusta hallituksen eilinen linjaus asetti nämä poliittisen linjauksen ja viranomaisvastuut erittäin hyvin kokonaisuutena kohdalleen

arvoisa herra puhemies kiitos vielä puheenvuorosta ja kiitos edustaja lindenille kohteliaisuudesta ja huomaavaisuudesta käsittelemme täällä välikysymystä al holista perussuomalaisten aloitteesta se on laitettu täällä alulle ja hienoa että koko oppositio on siinä myös mukana meiltä kysyttiin tuossa pääministerin suulla että eikö teitä hävetä se miksi me olemme tehneet on että kansa haluaa tietää mitä eduskunnassa tapahtuu ja se millä tavalla hallitus on näistä asioista tiedottanut on ollut salamyhkäistä ja siinä on ollut kuin piilottamisen makua hienoa olemme tehneet välikysymyksen ja nyt saamme vastauksia ja se on erittäin tärkeää täällä vihreiden edustaja puheenvuorossaan nosti esille lasten tilanteen leirillä hän sanoi että lapset ovat sairastelleet koko ajan on flunssaa kuumetta oksentelua ja ripulia tämän äidin haastattelu oli helsingin sanomissa kuudestoista kahdettatoista tänä vuonna kun häneltä kysyttiin että annatko lapsen suomeen hän ilmoitti että en en suostu lähettämään vain lapsia kysyisinkin hallitukselta mitä tehdään tässä tilanteessa jos äidit eivät halua lähettää niitä lapsia tänne suomeen turvaan vastuullinen vanhempi kyllä ymmärtää mikä on lapsen etu ja luopuu lapsestaan jos pystyy sillä tavalla turvaamaan lapselle myös elämän arvoisa herra puhemies supon päällikkö on linjannut että isis äidit olisivat suomessa suurempi uhka kuin syyrian leireillä ja on erittäin että me tiedämme henkilöiden taustat on huolestuttavaa että hallituksen periaatepäätös kotiuttaa suomalaiset lapset niin pian kuin mahdollista mahdollistaa myös sen että äitejä ollaan palauttamassa millä tavalla selvitätte sen millaiset ovat näiden äitien taustat arvoisa herra puhemies naiset ovat menneet isiksen isiksen joukkoon kalifaattiin omasta vapaasta tahdostaan ja näillä naisilla on aktiivinen rooli arvoisa herra puhemies vielä muutama sana tästä korpi operaatiosta jossa myös sosiaali ja terveysministeriö ollut mukana täällä ei tänään keskustelussa ole vielä sosiaali ja terveysministeriön osuutta nostettu esille mutta minä kysyisin millä tavalla ja mihin toimiin siellä ministeriössä on ryhdytty tässä korpi operaatiossa onko siellä jo mahdollisesti tehty jonkunlaisia toimenpiteitä muun muassa terapiapalveluihin lastensuojelupalveluihin olemme kuulleet että pääkaupunkiseudulla vantaa espoo ja helsinki ovat valmistautuneet jo liittyen lastensuojelullisiin toimiin kysyn myös tulevaisuuden rahoituksesta vaikka kyse onkin vain

lastako heitä on tietysti toivomme että näitä äitejä ei tietenkään sieltä kotiuteta vaan vain lapsia ja totta kai me tarvitsemme resursseja muun muassa terapiapalveluihin muun muassa terapiatakuusta täällä on puhuttu on erittäin tärkeää että terapiatakuun myötä psyykkinen tuki niin suomalaisille nuorille ja ihmisille täällä sitten näille lapsille olisi turvattu millaisia resursseja tuleeko lisäbudjettia mahdollisesti tähän asiaan liittyen kannatan edustaja halla ahon tekemää epäluottamuslausetta

arvoisa puhemies esittelen nyt valtiovarainvaliokunnan sivistys ja tiedejaoston puheenjohtajana okmn hallinnonalan osuuden budjettimietinnöstä mielelläni esittelisin kokonaisuudessaan ministerien andersson ja kosonen erinomaisen esityksen riemumielin täällä hyväksymme mutta kuitenkin esitykseni rajautuu näihin promilleluokkaa oleviin lisäyksiin jotka eduskunta tekee okmn loppusummahan on miljoonaa euroa ja valtiovarainvaliokunta on lisäämässä yksitoista miljoonaa euroa esittelen nämä jopa hiukan naiivin yksityiskohtaisesti koska näillä on monellakin jonkun hallituspuolueen kansanedustajan kasvot joillakin jopa useampia tai jopa koko maakunnan kansanedustajien kasvot valiokunta on noin puolentoista miljoonan euron määrärahalisäyksellä halunnut kiinnittää huomiota siihen että hyvä ja monipuolinen luku ja kirjoitustaito on kaiken perusta niin opiskelussa kuin työelämässä viime vuosina on herännyt huolta lasten ja nuorten luku ja kirjoitustaidon heikkenemisestä sekä lukemisharrastuksen vähenemisestä tutkimusten mukaan suomalaisten viisitoista vuotiaiden nuorten lukutaito on heikentynyt tyttöjen ja poikien väliset erot sekä alueelliset erot ovat kasvaneet valiokunta on myös lisännyt nolla pilkku viisi miljoonaa euroa ilmastoasioita ja kestävää kehitystä sekä seksuaali ja tasa arvokasvatusta koskevaan opettajien täydennyskoulutukseen opettajilla ei aina ole ajantasaista osaamista näissä asioissa karjalan karjalan kielen elvytysohjelmaan valiokunta lisäsi kaksisataatuhatta euroa helsingin juutalaisen seurakunnan turvallisuuden parantamiseen ohjataan jälleen kolmesataatuhatta euroa koska uhat eivät ole pienentyneet vapaa ajattelijain liitto ry saa kolmekymmentätuhatta euroa erityistä huomiota valiokunta on kiinnittänyt maahanmuuttajataustaisten henkilöiden jatkuvan oppimisen kehittämiseen toimenpiteisiin joilla tuetaan maahanmuuttajien pääsyä korkeakoulutukseen ohjataan nolla pilkku viiden miljoonan euron lisäys valiokunta myös lisäsi miljoona euroa suomi tai ruotsi toisena kielenä opetuksen kehittämiseen varhaiskasvatuksessa sekä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tukemiseen koulutuksen eri nivelvaiheissa vapaan sivistystyön oppilaitosten yleisiin käyttökustannuksiin suunnataan lisää valtionavustusta kaksi miljoonaa euroa tämäkin määräraha on tarkoitettu jatkuvan oppimisen edistämiseen valiokunta kiinnittää huomiota myös kesäyliopistojen pitkään jatkuneeseen rahoitusvajeeseen saadun selvityksen mukaan valtion rahoitus kattaa enää noin puolet kustannuksista vaarana on kurssimaksujen tuntuva nousu järjestöjen valtionavustuksiin lisätään miljoonakaksisataakolmekymmentätuhatta euroa lisää rahaa saavat naisjärjestöt kotitalousneuvontajärjestöt kuten maa ja kotitalousnaisten keskus marttaliitto ja finlands svenska marthaförbund karjalan liitto joka saa rahoituksen korotettuna juhlavuotensa kunniaksi kriittinen korkeakoulu suomi koulujen tuki ja kansanvalistusseuran ylläpitämät etäkoulu kulkuri ja nomadskolan turun yliopiston trossi sisäilmayksikön ja sisäilmasairauksiin liittyvään tutkimushankkeeseen lisättiin kolmesataatuhatta euroa trossi on turun yliopistosta johdettu valtakunnallinen tutkimushanke valiokunta pitää tärkeänä että taiteilijaeläkkeiden lukumäärää pyritään nostamaan sillä tarve on suuri tätä ei voitu tehdä niin sanotuista joululahjarahoista e kirjaston kehittämiseen valiokunta ohjasi kaksisataaviisikymmentätuhatta euroa koululaisten tasa arvoisten taidevierailujen toteuttamiseen eli niin sanotun taidetestaajat hankkeen jatkamiseen osoitetaan yksi pilkku neljä miljoonaa euroa nuori yrittäjyys hankkeeseen suunnataan kaksisataaviisikymmentätuhatta euroa ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevän niin sanotun drop in hankkeen käynnistämiseen satatuhatta viimemainitussa on kysymys liikkuva koulu ohjelman ja harrastustakuun yhdistämisestä yhteensä yhdeksänsataaneljäkymmentäviisituhatta euroa valiokunta ohjasi seuraaviin hankkeisiin ja tahoihin docpoint festivaalin vuotisjuhlaan sekä lasten ja nuorten dokumenttielokuvakiertueen kehityshankkeeseen sodankylän elokuvafestivaalin kolmekymmentäviisi vuotisjuhlaan women in film television finland ryn toimintaan uudenkaupungin crusell viikkojen puupuhallinkilpailuun saamelaiskäräjille saamelaisen taiteen ja kulttuurin edistämiseen sotakorvausalus vegan kunnostukseen sastamalan keikyän puisen riippusillan kunnostamiseen tampereen oopperaan lapin karvalakkilähetystöstä kertovaan oopperaan rovaniemellä vekarateatterin kolmekymmentä vuotisjuhlaan suomen kalakirjastoon muoniossa museona toimivan olkijoen rauhanpirtin kunnostamiseen ja yläneen luontokapinetin näyttelyn kehittämiseen monen monen kansanedustajan kasvot ovat väikkyneet varmaan mielessänne kun olette kuunnelleet tätä

arvoisa puhemies omalta osaltani kiittämällä niin valtiovarainvaliokuntaa kuin sivistysvaliokuntaa siitä työstä mitä te te olette tehneet tämän talousarviokäsittelyn yhteydessä suomalaisen moninaisen sivistyksen ja koulutuksen eteen tämän hallituksen hallitusohjelma ja myöskin tämän hallituksen esitys ensi vuoden talousarvioksi on saanut paljon kiitosta eri puolilla siitä että nyt vihdoin toteutetaan se koulutuksen ja sivistyksen kunnianpalautus jota erittäin tahot tässä maassa liian pitkään ovat peräänkuuluttaneet tämän talousarvioesityksen myötä voimme vihdoin liian pitkään jatkuneiden koulutusleikkausten jälkeen tuoda hyviä uutisia niin opettajille oppilaille opiskelijoille vanhemmille kuin kaikille muillekin jotka tekevät töitä suomalaisen koulutuksen sivistyksen kulttuurin parissa nämä nyt tehtävät panostukset suomalaiseen osaamiseen ja koulutukseen ovat tärkeitä myöskin siksi että riippumatta siitä mistä yhteiskunnallisesta tärkeästä tavoitteesta me puhumme työllisyysasteen nostamisesta hyvinvoinnin edistämisestä nuorten syrjäytymisen ehkäisystä tai talouskasvun vauhdittamisesta oikeastaan kaikki nämä kysymykset palautuvat aina siihen kuinka hyvin meidän suomalainen toimii ja kuinka hyvin ne ihmiset jotka opetuksen ja koulutuksen parissa työskentelevät pystyvät omista työtehtävistään suoriutumaan ensi vuoden talousarviossa näkyvät myöskin ne isot painopisteet mitä tämä hallitus on määritellyt kaikelle sivistys ja koulutuspolitiikalle yksi niistä on koulutuksellisen tasa arvon vahvistaminen se että oppimiserojen kasvu saadaan käännettyä ja se että saadaan vahvistettua koulutuksellista tasa arvoa kaikilla koulutusasteilla joulukuun alussa

kuten olen todennut tälle salille jo aikaisemmin oli sekä ilon että murheen aiheita meille ilon aiheena oli tietenkin se että suomi edelleen kuuluu maailman kärkimaihin mitä tulee niin lukutaitoon kuin koulutukseen mutta erityisen huolestuttavaa oli se että myöskin näissä tuloksissa näkyi että tämä huolestuttava trendi kohti kasvavia eroja oppimistulosten osalta edelleen suomessa jatkuu erityisen huolissamme olemme siitä että oppilaiden kotitausta vaikuttaa oppimistuloksiin aiempaa enemmän siksi hallitus on päättänyt käynnistää nämä isot oikeus oppia hankkeet laadun ja tasa arvon vahvistamiseksi varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa molemmat käynnistyvät ensi vuonna tässä varhaiskasvatushankkeessa johon on ohjattu satakaksikymmentäviisi miljoonaa kolmen vuoden aikana kehitetään muun muassa kolmiportaisen tuen malli pilotoidaan kaksivuotista esiopetusta laajennetaan viisi vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua ensi vuonna myös käynnistämme varhaiskasvatuksessa esiopetuksessa sekä alkuopetuksessa tällaisen laajan lukutaidon ja lukuilon edistämishankkeen ja olin äärimmäisen iloinen siitä että myöskin valtiovarainvaliokunta tähän lukutaidon edistämiseen kiinnitti huomiota ensi vuonna palautuu myöskin kokopäiväinen varhaiskasvatusoikeus yhdenvertaisena kaikille suomalaisille lapsille kuuluvana oikeutena koko maahan ja ryhmäkokoja pienennetään yli kolme vuotiaiden osalta tässä perusopetushankkeessa johon on ohjattu satakahdeksankymmentä miljoonaa kolmen vuoden aikana on tarkoitus puuttua oppimistulosten eriytymiseen vahvistaa oppimisen tukea koulutuksen laatua sekä myöskin tukea joustavia ja yksilöllisiä siirtymiä erityisesti varhaisten vuosien aikana toinen hallituksen tärkeä tavoite on suomalaisen koulutustason nostaminen se ei onnistu ellemme huolehtimaan siitä että kaikki suomalaiset nuoret jatkossa suorittavat tutkinnon vähintään toiselta asteelta jotta me onnistumme siinä tavoitteessa on tietenkin äärimmäisen tärkeätä että niin lukiokoulutus kuin ammatillinen koulutus on laadukasta että nuoret saavat riittävästi opetusta hallitus ensi vuonna ohjaa nyt kahdeksankymmentä miljoonaa ammatillisten opettajien ja ohjaajien lisäpalkkaamiseen jotta me voimme vahvistaa ammatillisen koulutuksen laatua ja huolehtia siitä että lähiopetus erityisesti nuorille lisääntyy

arvoisa puhemies kiitos omalta osaltani sivistysvaliokunnalle ja perusteellisesta perehtymisestä ensi vuoden talousarvioesitykseen ja tekemistänne huomioista ja lisäyksistä joista edustaja kivirannan puheesta saimmekin moninaisen otteen hallituksen tavoite on ihmisten luonnon ja talouden kannalta kestävä yhteiskunta sen saavuttaminen ei onnistu ilman osaavia ihmisiä jotka uteliaasti tutkivat maailmaa ja luovat uutta suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuus nojaa tänään ja kaksituhattakaksikymmentä luvulla laadukkaaseen koulutukseen maailmanluokan tutkimukseen ja osaavaan väestöön hyvinvointi ja sydämen sivistys eivät kuitenkaan synny pelkästään koulunpenkkiä kuluttamalla ihminen tarvitsee loistaakseen myös muunlaista henkistä pääomaa kokemuksia ja haastamista tähän tarjoavat mahdollisuuden erilaiset sekä kentällä että yleisössä ja muut harrastusmahdollisuudet joita tässä tuhansien yhdistysten maassa on valtava määrä arvoisa puhemies talousarvioehdotukseen sisältyy useita korkeakouluihin tieteeseen kulttuuriin taiteeseen urheiluun liikuntaan nuorisotyöhön sekä opintotukeen liittyviä lisäyksiä haluamme nostaa suomalaisten osaamista ja tukea luovaa työtä ja tuotantoa sekä niiden tasa arvoista saatavuutta korkeakoulutuksen ja tutkimuksen rahoitus nousee vuonna kaksituhattakaksikymmentä yhteensä

eurolla palautamme korkeakoulujen indeksikorotukset ja lisäämme perusrahoitusta yliopistoille neljäkymmentä miljoonaa euroa ja ammattikorkeakouluille kaksikymmentä miljoonaa euroa tiedeministerinä olen erittäin tyytyväinen siitä että hallitus vahvistaa näin edellytyksiä laadukkaalle koulutukselle ja tutkimukselle koulutuksen on pystyttävä tarjoamaan eväitä työelämään aina kunkin ajan vaatimuksista käsin korkeakoulutuksen sisältöjä ja digitaalista palveluympäristöä kehitetään yhteiskunnan ja työelämän muuttuvia tarpeita vastaaviksi korkeakoulutetun työvoiman määrää kasvatetaan korkeakoulutuksen tarjontaa lisäämällä joustavia opiskelumahdollisuuksia kehittämällä sekä huolehtimalla että opiskelijoita tuetaan valmistumaan ajoissa haluamme että suomi on houkutteleva maa tutkimukselle ja ja tutkijoille tutkimus ja tiedeyhteisön kansainvälistä kilpailukykyä ja vetovoimaa tuetaan panostamalla tutkimusympäristöihin ja tutkimusinfrastruktuureihin suomi varautuu isännöimään ja rahoittamaan yhtä eurooppalaisen suurteholaskennan eurohpc yhteisyrityksen supertietokonetta arvoisa puhemies pidän erinomaisena että edistämme tutkimusaineistojen tutkimustulosten ja osaamisen laajaa hyödyntämistä ja avoimuutta datalähtöisen tutkimuksen kehittämisohjelmaa jatketaan aineistojen digitointiin osoitetaan kehyskaudella vuosittain puolitoista miljoonaa miljoonaa euroa opintotukeen ehdotetaan kolmenkymmenenyhden miljoonan euron korotusta lisäyksestä suurin osa aiheutuu opintolainahyvitysmenojen kasvusta perheellisten opiskelijoiden arki helpottuu kun hallitusohjelman mukaisesti opintorahan huoltajakorotusta nostetaan kahdellakymmenelläviidellä eurolla tämä hallitus nostaa perheellisten opiskelijoiden opintotuen korotuksen kaikkiaan sataan euroon lisäksi

arvoisa puhemies olen myös erittäin tyytyväinen että taiteen ja kulttuurin määrärahataso kasvaa kolmellakymmenelläkahdella miljoonalla eurolla haluamme että kaikilla on mahdollisuus taiteen harrastamiseen lompakon paksuudesta ja postinumerosta riippumatta taiteen ja kulttuurin toimintaedellytysten parantamiseksi otetaan käyttöön uusi museoiden rahoitusjärjestelmä ja uudistetaan esittävän taiteen vapaan kentän rahoitusta tämä nostaa kymmenellä pilkku kahdella miljoonalla eurolla ensi vuonna määrärahoja taiteilija apurahoja nostetaan kansallisteatteri peruskorjataan arvoisa puhemies liikuntaan satsataan myös reilusti liikuntapoliittinen selonteko valmistui viime kaudella toimenpide ehdotuksiin lisätään neljä pilkku kahdeksan miljoonaa euroa ensi vuonna ja poikkihallinnolliseen liikkumisohjelmaan kuusi miljoonaa euroa huippu urheilukin saa lisää rahaa lisäksi lisäksi pyrimme varmistamaan kulttuurin ja taiteen liikunnan harrastuksen jokaiselle nuorelle ja lapselle suomen islannin mallia suunniteltaessa
nyt viidentoista minuutin

puhemies kiitos oikein paljon myös jaoston edustajalle ja jaoston puheenjohtajalle näistä esittelyistä ja myöskin ministereille on todella hienoa tietysti se että koulutuksen sektorille ollaan saamassa hieman lisää rahaa viime kausina siis vuodesta kaksituhattaneljätoista eli lähes kaikki puolueet ovat olleet mukana siinä on jouduttu näitä supistamaan indeksikorjauspäätöshän tehtiin jo sipilän hallituksen aikana mutta nyt sitten on saatu vähän lisärahoitusta mutta nyt kysyisin ihan kysymyksiä aloituspaikat niihin ei ole rahaa erityisesti minua kiinnostaa lastentarhanopettajien koulutus ja järjestää muuntokoulutuksia joita esimerkiksi yliopistokeskukset ja kasvatustieteellinen tiedekunta täällä helsingissä ovat nyt järjestäneet että saataisiin muuntokoulutusta miten kaiken kaikkiaan aloituspaikkojen rahat kun hoitohenkilöstöstä on nyt puhuttu että nolla pilkku seitsemän tulee siihen ympärivuorokautiseen hoitoon ja kun siinä tarvitaan aika monia henkilöstöryhmiä niin kerrotteko sen suunnitelman että mikä se on ja miten se rahoitetaan myöskin opettajien määrärahoista ne ovat sieltä tulevaisuusmäärärahoista miten aiotaan varmistaa että ne voivat olla kauemminkin samoin lukion rahoitusmallin kohdalla kiitos

arvoisa puhemies pääministeri marinin hallitus panostaa tulevaisuusinvestointeihin joihin myöskin koulutus kuuluu koulutuspanokset yhteensä kolmesataaviisikymmentä miljoonaa euroa suunta on nyt hyvä erityisellä tyytyväisyydellä totean että myöskin tämä drop in hanke on päässyt listoille niin että siihen on satatuhatta euroa hyväksytty toivottavasti se siemenrahaksi riittää niin että saadaan sitä hanketta eteenpäin tässähän on tarkoitus saada tätä tähän drop out liikkeeseen mikä nyt tapahtuu sitä että tuossa yläkouluiässä aika monet lapset lopettavat urheilun tai liikunnan ja tässä on siihen sitten hanketta jolla voidaan sitä ja syrjäytymistä estää mutta kysymys tuosta veikkauksesta oikeastaan kun huolestuttaa tuo urheilun ja liikunnan rahoitus tulevaisuudessa veikkauksen tilanne tiedetään ja ongelmat siinä tulot putoavat mitenkä tätä pystytään jatkossa torppaamaan niin että liikunnan ja urheilun rahoitus pystytään

arvoisa herra puhemies hallituksen suulla on useaan otteeseen painotettu miten kunnille lankeavien tehtävien rahoitus tullaan turvaamaan mutta itse epäilen vahvasti ettei se tule toteutumaan valtionosuudet eivät riitä kattamaan todellisia kustannuksia ja kertaluontoisella hankerahoituksella on ikävä seuraus kun hanke päättyy samalla rahoitus loppuu on huomattava myös se tosiasia että esimerkiksi toisen asteen maksuttomuus ja subjektiivinen päivähoito oikeus tulevat aiheuttamaan kunnille investointipaineita useilla miljoonilla miten te aiotte tosiasiassa tämän kaiken kompensoida kunnille tunnetaitojen merkitys näkyy oppimisessa ja koulutyössä päivittäin opettajat ja rehtorit kertovat haastavista tunne ja vuorovaikutustilanteista hyvinvoinnin kysymykset ja haasteet nousevat jatkuvasti keskeisiksi ongelmiksi joita koulu ei enää yksin pysty ratkaisemaan opiskeluhuollossa ja moniammatillisessa työssä joudutaan resurssien puitteissa keskittymään pääasiallisesti jo olemassa oleviin pulmiin ennalta ehkäisevän työn sijasta joka kuitenkin mainitaan vahvana opetushallituksen tavoitteissa miten hallitus tulee panostamaan tunnetaitojen viemiseen koulumaailmaan

arvoisa herra puhemies ihminen oppii koko ajan ja maailma muuttuu ympärillä ammatteja häviää ja uusia syntyy ja siksi on tärkeää oppia tulevaisuustaitoja meidän tulee osata ratkaista ongelmia ja tehdä aloitteita tarvitaan sitä edustaja koposen mainitsemaa tunneälyä ja meidän tulee osata johtaa omaa toimintaamme täytyy olla luova oma aloitteinen ja innostunut osata tehdä yhdessä palvella toisia täytyy olla vuorovaikutus viestintä ja kommunikointitaitoja on hienoa että nyt on varattu rahaa varttimiljoona nuori yrittäjyys ohjelmalle jossa nuoret pääsevät perustamaan yrityksen pyörittävät sitä vuoden ja oppivat käytännön kautta yrittäjyystaitoja ja ne ovat hyvin lähellä näitä äsken kertomiani tulevaisuustaitoja samoiten saman verran rahaa tuli myöskin tälle neljä h järjestölle joka myöskin yrittäjyyttä edistää miten muuten edistämme näiden tulevaisuustaitojen oppimista koulupolulla tällainen kysymys

arvoisa herra puhemies oppiminen on tärkeä asia jotta tulevaisuudessa työllistyisi ja koulutus oppia ikä kaikki on tärkeätä päijät hämeessä on suuri työttömyys lahdessa varsinkin suurten kaupunkien suurin työttömyys päijät hämeessä on alhainen oppimistaso koulutustaso nyt vihdoin viimein lahteen on saatu yliopisto tiedustelisinkin ministeriltä että kun näitä tutkintokattoja aiotaan tammikuussa taas lisätä niin onko lahden lut yliopisto saamassa maisteritutkintoihin ja diplomi insinööritutkintoihin korotuksia että sinne pääsisi enemmän opiskelijoita jotka sitten voisivat jäädä lahteen työskentelemään ja nostaa meidän koulutustasoa lahdessa mikä taas nostaisi työllisyysastetta nythän lahdessa vaikka se on yliopiston saanut tutkintokatto on ollut niin matalalla että se on pikkasen estänyt tiedustelisin ministeriltä nyt kun tammikuussa vissiin taas näitä päätetään onko lahdella toivoa

arvoisa puhemies myöskin minä haluan lausua ministereille kiitokset sitkeästä työstä uskon että eduskunnassa löytyy paljon yksituumaisuutta niistä päätavoitteista joita lueteltiin koulutuksellisen tasa arvon vahvistamisesta koulutus ja osaamistason nostamiseen ihan pari huomiota kuitenkin haluan nostaa ensinnäkin kun hallitus myöskin myönteisiä plusmerkkisiä päätöksiä joita eduskunnassa on tuettu myöskin oppositiosta käsin haluan kuitenkin kysyä minkälainen arvovalinta teidän mielestänne on se että suomen akatemian myöntövaltuus kuitenkin laskee eli leikataan suomen kaikkein korkeimman

puhemies kiitoksia ministereille kattavasta pohjustuksesta on erittäin hyvä että tämä hallitus tunnistaa koulutuksen merkityksen ja nimenomaan varhaisen tuen vahvistamisen merkityksen ja näen sen myös näiden eurojen myötä joita tänne on sijoitettu merkittävänä yli kaksisataa miljoonaa euroa ja reippaasti yli meneekin edustaja koponen tuossa totesi että että hän on sitä mieltä että että näitä rahoja ei kunnille ole riittävällä tavalla korvattu näihin lisäyksiin varmasti hän viittasi erityisesti varhaiskasvatuksen puoleen niin olisin vielä ministereiltä kysynyt vahvistuksen sille missä missä uskossa itse olen että nämä resurssit on nimenomaan korvattu kunnille täysimääräisesti

voisi vahvistaa koulutuksen tasa arvorahoista

miten lapen jatkuminen opetus ja kulttuuriministeriön puolella näkyy näissä rahoissa
arvoisa puhemies minäkin yhdyn niihin kiitoksiin joita satelee ministereille ja tälle koko hallitukselle ja valtiovarainvaliokunnalle on äärimmäisen tärkeää että me panostamme tulevaisuuteen elikkä lapsiin ja nuoriin aina sieltä varhaiskasvatuksesta perusopetukseen korkeakouluun ja ja nyt erityisesti myös ammatilliseen osaamiseen siitä leikattiin viime kaudella hurjasti historiallisesti mutta nyt kunnianpalautus tehdään ja se tehdään upeasti ja hienolla tavalla

tänään aamulla keskustelimme suomen pankin tuoreesta ennusteesta ja ehkä enemmän kiinnitettiin silloin huomiota kasvuennusteeseen mutta olli rehn totesi tuossa samassa yhteydessä yhteydessä että äärimmäisen tärkeää on tätä tuottavuuden kasvua nimenomaan koulutuksen tason kautta nostaa ja siinä mielessä toki täältä oppositiostakin iloitaan niistä panostuksista mitä tehdään koulutukseen erityisen tärkeää

varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen palauttaminen jota oppositiossa yhdessä olimme viime kaudella ajamassa ja kritisoimme silloista hallitusta tässä tehdään korjausliike mutta olisin kysynyt siitä että kun tämä oppivelvollisuuden laajentaminen on nyt sitten

annan vielä vastauspuheenvuorot edustajille eloranta juvonen

tulevaisuusinvestointeja koulutukseen ja tutkimukseen tehdään jo tällä hallituksen ensimmäisellä talousarviolla useita ammatilliseen koulutukseen tulee rahoitusta lisää miljoonaa ammattikorkeakouluille kaksikymmentä yliopistoille neljäkymmentä indeksikorotukset päälle oppivelvollisuuden laajentaminen on on käynnistetty jotta mahdollistetaan jokaiselle nuorelle riittävät elämäneväät tulevaisuudelle varhaiskasvatusoikeuden rajauskin poistetaan ja ryhmäkoot pienenevät kun viime hallitus leikkasi koulutuksesta jopa miljardin nyt tehdään täyskäännös pari viikkoa sitten julkaistuissa julkaistuissa uusissa pisa tuloksissa tuli esiin että heikkojen lukijoiden osuus on yhdeksässä vuodessa kasvanut huolestuttavasti kahdeksasta prosentista kolmeentoista pilkku viiteen prosenttiin ja tyttöjen ja poikien erot ovat entisestään kasvaneet valtiovarainvaliokunta tekikin täällä niin kuin jo aiemmin pariinkin otteeseen mainittiin yhden pilkku neljän miljoonan euron lisäyksen talousarvioon erilaisiin lukutaitoa edistäviin muun muassa lukutaitostrategian laatimiseen tämä tulikin varmaan juuri oikeaan aikaan kysyisinkin ministeriltä kerrotteko vielä tarkemmin mitä toimia hallituksella on nyt tekeillä perustaitojen vahvistamiseksi

kysyisin teiltä ministeri ettekö luota suomalaisiin ihmisiin siihen että kun se ruotsin kieli tulee vastaan vaikkapa työelämässä vaikkapa hoitoalalla niin kyllä henkilö ihminen sen opiskelee sen voi opiskella myös aikuisiällä myöhemmin silloin kun lähtee sellaiseen työhön missä kieltä tarvitsee olli rehn linjasi tänään että suomessa nuorten aikuisten keskimääräinen koulutustaso alkoi laskea kymmenen viiva viisitoista vuotta sitten ettekö ole huolissanne että muun muassa tämä pakkoruotsi voi säikäyttää opiskelijoita hoitajista haluan kysyä sen verran että millä tavalla turvaatte sen että koulutuspaikkoja riittää perussuomalaiset ovat linjanneet omassa vaihtoehdossaan lisärahoitusta niihin näin lähihoitajat sairaanhoitajat geronomit sosionomit

sisältää määrärahoja lisää koulutukseen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen toiselle asteelle ja korkeakouluille tätä on odotettu ja se on hyvä asia kuitenkin olen huolissani siitä että suuri osa näistä määrärahoista on määräaikaisia haluankin kysyä muutamia kysymyksiä mitä tapahtuu esimerkiksi niille ammatillisen koulutuksen opettajille jotka nyt määräaikaisilla varoilla palkataan kun rahoitus päättyy

prosenttia

nyt tämä talousarvioesitys ei sillä polulla meitä pidä miksi lukiokoulutuksen rahoitusta ei uudistettu kokonaisuutena vaikka sitä varten oli asetettu työryhmä määrärahakorotus on sen sijaan todella tervetullut sitten vielä yksi kysymys liikuntapaikkarakentamisesta hallitusohjelmassa on kirjaus että

kompensoidaan menetys liikuntaan ja muihinkin kohteisiin nyt kuitenkin liikuntapaikkarahoitus on kaksi pilkku neljä miljoonaa edellistä vuotta alhaisemmalla tasolla miksi hallitusohjelmaa ei ole tässä noudatettu

puhemies tämä hallitus on todellinen sivistyshallitus joka on tehnyt tietoisen arvovalinnan panostaa koulutukseen kasvatukseen opetukseen ylipäätään sivistykseen aina sieltä varhaiskasvatuksesta huippututkimukseen asti kannan iloa myös siitä että oppivelvollisuusiän noston ohella hallitus vankistaa sekä varhaiskasvatusta perusopetusta että korkeakoulupolitiikkaansa puhemies liikunta ja huippu urheilu ovat kansalliselta merkitykseltään kuitenkin yhteiskunnassa vaivaavat liikkumattomuuden inhimilliset ja taloudelliset ongelmat liikkumattomuuden hinnan yhteiskunnalle arvioidaan olevan noin kolme viiva kuusi miljardia euroa

kasvaa sitten seuraavana vuotena seitsemäntoista ja kuuteentoista miljoonaan tästä on kyllä sovittu hyvässä yhteisymmärryksessä myöskin kuntapuolen edustajien kanssa mitä tulee ruotsin kielen palauttamiseen pakolliseksi ylioppilastutkintoon niin meillä ei ole mitään lakiesitystä valmisteilla vielä olen sanonut aikaisemminkin tässä salissa että minun mielestäni siitä asiasta pitää ensin tehdä aika perusteellinen selvitys jossa myöskin arvioidaan yhtäältä miten se saattaisi parantaa toisen kotimaisen osaamista kenties mutta myöskin sitä miten se vaikuttaa koulutukselliseen tasa arvoon miten se vaikuttaa kaksoistutkinnon suorittaneiden asemaan huomioiden ne muutokset mitä on tehty ylioppilastutkintoon jo viime kaudella jotka lisäsivät tutkinnon suorittamisen vaativuutta kun tämä selvitystyö on valmis niin sitten voidaan tehdä koko hallituksen kanssa yhdessä johtopäätöksiä siitä miten edetään mitä tulee tasa arvon edistämiseksi tehtäviin toimenpiteisiin niin on totta että nämä kehittämishankkeet ovat väliaikaisia siinä ei ole mitään uutta opetus ja sivistyssektorilla vaan päinvastoin on ollut tapana kehittää koulutuksen laatua myöskin koulutuksen sisältöjä tämmöisen väliaikaisen rahoituksen turvin mutta minä pidän äärimmäisen tärkeänä että silloin kun puhutaan koulutuksellisesta tasa arvosta pitää pyrkiä löytämään sellaisia rakenteellisia ratkaisuja jotka ovat pysyviä ja jotka vaikuttavat pysyvästi siksi tulemme tarkastelemaan lainsäädännön muutostarpeita mitä tulee esimerkiksi oppimisen tukeen ja tullaan myöskin arvioimaan sitä onko mahdollista tuoda nämä tasa arvorahoituksen kriteerit osaksi meidän valtionosuusjärjestelmää kaksivuotisen esiopetuksen osalta on järkevää edetä ensin kokeilun kautta tullaan myöskin tekemään se tarvittava selvitystyö mitä joka tapauksessa pitää tehdä ensin ennen kuin olisi mahdollista suomessa siirtyä kaksivuotiseen esiopetukseen jos päättäjät näin haluavat se edellyttää paljon enemmän valmistelutyötä kuin ehkä julkisuudessa on ollut esillä muun muassa pitää luoda kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet huolehtia siitä että osaavaa pätevää henkilöstöä on riittävästi koko maassa ja niin edespäin

arvoisa herra puhemies minäkin iloitsen edustaja viitasen lailla tästä taidetestaajien saamasta yhden pilkku neljän miljoonan lisäyksestä minkä valtiovarainvaliokunnassa hyvin hyvin teitte kiitos siitä se on esimerkillistä hyvää hyvää toimintaa jolla on syytä olla jatkoa tässä tuli useampia kysymyksiä korkeakoulujen sopimusneuvotteluihin liittyen tämä liittyy muun muassa varhaiskasvatuksen opettajiin ja myös lappeenrannan teknillisen yliopiston ja ja myös lab ammattikorkeakoulun koulutuspaikkoihin meillä on sopimusneuvottelut tällä hetkellä käynnissä ja ja ne todella tuossa alkuvuodesta ovat selvillä kaikkia toiveita pyritään kuuntelemaan niitä on eri puolilta suomea tullut kovin paljon näihin tarpeisiin pyritään vastaamaan aloilla ja alueilla missä meillä osaajapulatarpeita on varhaiskasvatuksen opettajiinhan satsataan on satsattu osaltaan jo kaksituhattakahdeksantoista ja kaksituhattayhdeksäntoista neljän vuoden jakson ajan joka jatkuu vielä ensi vuonna ja seuraavana vuonna yhteensä kaksikymmentäkahdeksan miljoonaa euroa jolla tulee tuhat uutta aloituspaikkaa se on yksi keino saada lisää varhaiskasvatuksen opettajia sopimusneuvottelut on se toinen ja sitten kolmantena etsimme muitakin reittejä sille että saamme tämän varhaiskasvatuslain täytäntöön sitten kaksituhattakolmekymmentä mennessä mennessä sen edellyttämällä tavalla voisin sitten vielä valita kun aika loppuu tässä että vielä nopeasti vastaan tuohon liikkumattomuuden haasteeseen edustaja kivisaari siitä kysyi pyöräilyreitteihin tulee lisää virkistyskäyttöstrategialle tulee lisäpanoksia myös muun muassa harrastamiseen liikkuva koulu laajennukseen seuratukeen

näillä keinoilla esimerkiksi pyrimme liikkumattomuushaastetta

arvoisa puhemies ensi vuoden budjetti osoittaa konkreettisesti sen että hallitus näkee oppimisen kaikkien oikeutena ja haluaa puuttua niihin huolestuttaviin merkkeihin mitä koulutuksen eriarvoistumisesta olemme saaneet viime vuosina kuulla niin tutkimuksesta kuin muiltakin koulutuspolitiikan asiantuntijoilta tutkijataustaisena poliitikkona olen onnellinen siitä että hallitus haluaa tehdä tutkimusperusteista politiikkaa ja ottaa tutkijoiden viestin vakavasti tuoreimmat pisa tulokset joiden pääalueena on lukutaito kertoivat sekä hyviä että huolestuttavia uutisia suomalaisten oppimistulokset ovat edelleen hyvällä tasolla ja viisitoista vuotiaiden lukutaito on oecd maiden kärkeä huolestuttavaa sen sijaan on että heikosti lukevien osuus kasvaa ja tässä oppilaiden taustalla on kasvava merkitys myös oppilaiden suhde lukemiseen on heikentynyt ja yhä useampi oppilas suhtautuu kielteisesti siihen heikosti lukevien joukossa on erityisen paljon poikia joiden vanhemmilla on vain perusasteen koulutus poikahuolipuheella on koulutuspolitiikassa pitkät perinteet tähän rinnalle olisi saatava enemmän puhetta poikien moninaisuudesta kun tartutaan poikien heikkenevään lukutaitoon asiaa on siis tarkasteltava sekä sukupuoli että luokkakysymyksenä tarvitsemme lukutaidon vahvistamisessa sukupuolisensitiivistä kasvatusta joka purkaa sukupuolistereotypioita ja rohkaisee poikia lukemaan meillä on myös jo olemassa useita rohkaisevia hankkeita joissa poikia on rohkaistu lukemaan onnistuneesti monin eri keinoin yhteistä näissä on että pojat eivät ole pelkkiä huolen kohteita vaan itse aktiivisia toimijoita joiden ääntä kuullaan esimerkin kasvatuksessa monesti vahva ja kaikki sukupuolet kaipaavat lukevia esikuvia jotka heijastavat sukupuolen moninaisuutta eivät stereotypioita heikkenevät asenteet lukemista kohtaan ja lukuaktiivisuuden lasku eivät ole vain koulutuspolitiikan asia vaan vaativat laajempaa yhteiskunnallista ponnistusta onneksi meillä on puitteet kunnossa kuten maksuton maan kattava kirjastolaitos arvoisa puhemies selvää kuitenkin on että emme voi pitää lukutaitoa suomessa enää itsestäänselvyytenä vaikka moni lapsi lukeekin jo ennen kouluikää lukutaidon ongelmiin on pikaisesti puututtava sillä lukutaito on sivistyksellinen perusoikeus ja muun oppimisen ja hyvinvoinnin lukutaidon näkökulmasta hallituksen koulutuspolitiikan panostukset varhaiskasvatukseen ovat merkittävässä asemassa sillä laadukas varhaiskasvatus on olennaista myös lukutaidon ja muun myöhemmän oppimisen tukemisessa lukutaidon vaatimukset muuttuvat ajassa ja voidaan hyvin sanoa että lukutaidolta vaaditaan nykyään paljon arjessa on pystyttävä aikaisempaa enemmän ymmärtämään yhä monimuotoisempia tekstejä ja tieto on myös hyvin pirstaleista sosiaalinen ja muut nopeasti muuttuvat viestinnän kanavat aiheuttavat myös sen että ihmisen on päivitettävä lukutaitoaan kiihtyvässä tahdissa meillä on joka päivä esimerkkejä siitä miten tärkeää kriittinen lukutaito on se on tärkeää jotta vaihtoehtoisten faktojen maailma ei saa valloitettua lisää alaa tämä tarkoittaa sitä että lukutaito ei ole vain peruskoulun ja oppivelvollisuuden kehittämisen asia vaan se asettaa omat vaatimuksensa myös elinikäiselle oppimiselle jotta saamme kaikki pysymään mukana

arvoisa puhemies suomalainen osaaminen pohjaa koulutuksen korkeaan laatuun mahdollisuuksien tasa arvoon ja maailman parhaisiin opettajiin siitä meidän pitää pitää kiinni kokoomus haluaa turvata tasa arvoiset mahdollisuudet kouluttautua ja oppia läpi elämän aina varhaiskasvatuksesta korkea asteelle saakka hallituksen budjettiesitys koulutuksen ja opetuksen suhteen sisältää merkittävän ongelman kun siellä on paljon määrärahoja esitetty tilapäisluontoisiksi sen takia kokoomus esittääkin koulutuspanoksia pysyviksi panostuksiksi kyllä me tarvitsemme koulutusta jatkossakin on erittäin erikoista että saamme rahoitusta opettajille esimerkiksi vain muutamaksi vuodeksi tässä asetamme koulut ja kunnat erikoiseen asemaan koska rahoitusta on vain tilapäisesti voidaanko nämä opettajat palkata vain tilapäisiin työsuhteisiin myös silloin ollaan vähän erikoisessa asemassa kun ihmisille pitäisi tarjota pysyvää työtä jos sitä tarvetta kuitenkin jatkossakin on tämä hallituksen tempoileva koulutuspolitiikka johtaa määräaikaisten opettajien palkkaamiseen tutkimusrahoituksen leikkaamiseen ja valitettavasti koulutuksen laadun heikkenemiseen varhaiskasvatuksen osalta on tärkeää panostaa varhaisiin vuosiin samoin esiopetukseen ja peruskouluun meillä on peruskoulussa yhä enemmän integroitua opetusta ja se monin paikoin puoltaakin paikkaansa mutta kun meillä on integroitua opetusta niin pitää myös varmistaa että jokainen lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi ja saa riittävän tuen opetuksessa on varmasti niin että erityisryhmiäkin edelleen tarvitaan niitä tarvitaan sen takia että lapsi saa riittävän rauhallisen ympäristön häiriöttömän ympäristön ja toisaalta myöskin sen takia että muu luokka pystyy työskentelemään

toisen asteen osalta hallitus on tehnyt ratkaisun että se pidentää oppivelvollisuusikää kokoomuksessa olemme sitä mieltä että oppivelvollisuusiän nostolla ei ratkaista niitä ongelmia mitä sillä pyritään nyt ratkaisemaan on tärkeää että jokainen nuori saa koulutuksen että jokainen nuori saa toisen asteen koulutuspaikan siihen pitää jokaisella nuorella olla oikeus mutta jos ne rahat laitetaan mekaaniseen oppivelvollisuusiän pidentämiseen ja taso on riittämätön niin mitä siitä tulee seuraamaan siitä tulee seuraamaan opetuksen laadun laskua ja me emme pysty silloin takaamaan riittävän laadukasta opetusta ja kun pitäisi katse laittaa nimenomaan siihen tukeen peruskoulussa että kaikki pysyvät matkassa mukana niin nyt ne rahat kohdennetaan oppivelvollisuusiän mekaaniseen nostamiseen mitä sitten kun nuorelle tarjotaan jotain paikkaa se ei kiinnosta häntä mitä sitten eikä välttämättä ole tarjota toista paikkaa miten koulukuljetukset matkat kuka ne korvaa maksetaanko ne yhteiskunnan varoista tämä on merkittävä asia myös maaseudulla asiantuntijanäkemysten mukaan myöskään oppivelvollisuusiän pidentäminen ei ole vaikuttava tapa puuttua lasten ja nuorten syrjäytymiseen ja koulupudokkuuteen lukiokoulutuksen osalta siinä on myös vaaransa todennäköisesti esimerkiksi tulee pienenemään koska ei ole enää varoja käyttää monipuoliseen koulutukseen lukiossa korkeakoulutuksen suhteen me tarvitsemme lisää paikkoja me tarvitsemme lisää korkeakoulupaikkoja koko maahan mutta me tarvitsemme niitä myös uudellemaalle joka on jäänyt jälkeen niissä paikoissa ongelma tässäkin on se että ei ole riittävästi rahoja koulutuspaikkamäärien lisäämiseen ei sitä mikä tarve olisi opiskelijoiden osalta olisi järkevää nostaa opintotuen tulorajaa niin että voisi tehdä töitä samalla jos opiskelut eivät siitä häiriinny

arvoisa

sivistysjaostolle sen puheenjohtajalle ja koko valtiovarainvaliokunnalle hyvästä esityksen käsittelystä meillä oli rakentava ja kunnioittava keskustelu ja teimme myös merkittäviä hyviä lisäyksiä opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle tehdyt panostukset ovat oikeansuuntaiset tutkimuksen ja tieteen rahoituspohjaa vahvistetaan lukutaitoa edistetään koulutuspaikkoja lisätään varhaiskasvatusta resursoidaan kokonaisuutena tämä esitys korjaa edellisen hallituksen leikkaamia määrärahoja ja kääntää nyt suuntaa oikeaan suuntaan kouluttautumalla suomi tulee pärjäämään tulevaisuudessa ja meidän on koulutuksen osalta vielä oltava piirun verran parempia kuin kaikkien muiden jotta pienenä maana saamme asiamme kuuluviin ja pystymme luomaan niitä menestystekijöitä jaosto teki helsingin juutalaisen seurakunnan turvallisuuden takaamiseksi

olimme kaikki yksimielisiä siitä että lisääntyneessä antisemitistisessä ilmapiirissä ei ole näkyvissä että turvallisuustilanne olisi jotenkin parantunut vaan se on pikemminkin heikentynyt euroopan neuvosto teki kuudes kahdettatoista päätöksen jossa se kehottaa jäsenvaltioita turvaamaan juutalaisten yhteisöjen turvallisuustilanteen sellaisella tavalla että he voivat toimia suomi on tässä nyt sitten etunojassa ja toimii juuri niin kuin pitääkin ja se on hienoa jaosto teki myös kirjauksen että tämän määrärahan ei tulisi olla vuosittainen ponnistus vaan sen pitäisi olla pysyvä joka arvioidaan talousarvion suunnittelun yhteydessä kunakin vuonna vallitsevan turvallisuustilanteen mukaan ja tämä oli kyllä ehdottomasti oikein arvoisa puhemies ulkosuomalaistoiminnan koulutuksen rahoitus on edelleen riittämätön jostakin kumman syystä vuodesta toiseen tämä raha säilyy samansuuruisena vaikka toiminta ulkomailla lisääntyy ulkosuomalaisparlamentti on vuodesta toiseen tuonut tämän viestin kaikille eduskuntaryhmille kansanedustajille mutta aina tämä raha vain pysyy samana oikeastaan kysynkin kun ymmärrän että olette myös varmaan tästä tietoisia onko tähän tulossa jotakin oikeaa todellista tarkistusta olisi vähintäänkin kohtuullista jollakin tavalla puuttua siihen opetus ja kulttuuriministeriö on valinnut itselleen tavoitteeksi tälle hallituskaudelle koulutuksen tasa arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen niin koulutuksen osalta kuin alueellisuudenkin osalta tämä esitys ei kuitenkaan tässä täysin onnistu eikä se pyri poistamaan opetuksen epätasa arvoa kotikuntakorvauksen osalta se on edelleen eriarvoinen niin oppilaiden kuin opettajien osalta kotikuntakorvaus on julkiselle opetuksen järjestäjälle sata prosenttia ja yksityiskoululle opetuksen järjestäjänä vain yhdeksänkymmentäneljä prosenttia siis kaksi samaa tehtävää ja eri raha mistä kärsijänä ovat oppilaat ja opettajat tämä perustelu että niillä olisi erilaiset tehtävät ei ole mitenkään kestävä se asia on moneen kertaan jo puitu eli se ei tähän käy vastaukseksi tästä epäkohdasta on sivistysvaliokunta kahdesti lausunut että on korjattava oaj on lausunut samoin että tälle asialle pitää tehdä jotain ja se pitää korjata samoin yksityiskoulujen liitto on myös vaatinut asian korjaamista lisäksi professori tuori on opetuksen tilan arvioinnissaan kiinnittänyt tähän asiaan erityistä huomiota ihmetykseni siitä on aika suuri että tämä asia ei juurikaan merkitse ministerille eikä ministeriölle mitään vaan jaoston kuulemisissa todettiin että ei ole mitään syytä muuttaa tätä asiaa minusta tässä on aika monta syytä eikä ministerillä eikä ministeriöllä ole sitä luksusta että voi eduskunnan tahdon yli kävellä tähän toivoisin vastauksia

arvoisa puhemies suomalaisen koulutusjärjestelmän yksi ihailtu vahvuus on se että meillä koulutuspolitiikkaa tehdään pitkäjänteisesti ja kiitänkin hallitusta siitä että se toimeenpanee omassa ohjelmassaan viime hallituskaudella tehtyjä isoja koulutuksen uudistuksia kuten ammatillisen koulutuksen reformia lukiolakia uutta varhaiskasvatuslakia jatkaa lukuliikettä ja on myöskin ottanut ohjelmaansa viime sovitun korkeakouluvision tavoitteet esitän muutamia kysymyksiä jotka vielä jäivät ehkä epäselviksi tässä keskustelussa joista ensimmäinen ja tärkein liittyy nimenomaan tutkimusmäärärahoihin tässä korkeakouluvisiossa ja hallituksen ohjelmassakin tavoitellaan neljän prosentin bkt osuutta tki toiminnassa tutkimuksen innovaatioiden ja kehittämistoiminnan rahoituksesta hallituksen omassa budjettikirjassa todetaan että tki intensiteetti säilyy ensi vuonna nykytasolla siis aiemmalla tasolla emmekä vielä ole saaneet nähdä sellaista tiekarttaa joka tätä asiantilaa muuttaisi toivoisinkin että hallitus ottaisi kannan siihen minkä takia suomen akatemialta ensi vuoden budjetissa leikataan kun se on nimenomaan sitä kaikkein korkeatasoisinta tutkimusrahoitusta viime hallituskaudella meillä oli erittäin vaikea taloudellinen tilanne kuten edelliselläkin hallituksella oli

muuttunut se on tärkeä asia että hallitus kiinnittää huomiota pisa tulostenkin jälkeen peruskoulun tasa arvotyöhön ja jatkaa myöskin tasa arvorahoitusta pitäisin kuitenkin perusteltuna sitä että nyt kun taloudellinen tilanne hallituksen silmin näyttää mahdollistavan lisäyksiä niin nämä lisäykset tehtäisiin sillä tavalla pysyvästi että ne eivät olisi vuosittaista hankerahoitusta peruskoulu suomessa onnistui tasaamaan kotitaustaeroja ja toteuttamaan tasa arvon tärkeää ihannetta oppimistuloksissa ennen paremmin kuin nyt ja tutkimustieto kasvavasti meille sen vahvistaa että panostuksia tarvitaan ennen kaikkea sinne varhaisiin vuosiin meillä on suomessa yksi oecd maiden matalimmista varhaiskasvatuksen osallistumisasteista ja sen takia ehdottaisinkin että hallitus vielä harkitsisi omat prioriteettinsa kertaalleen niin että kun hallitus valmistelee nyt isona hankkeena oppivelvollisuuden pidentämistä se toteutettaisiin niin kuin tutkimustieto meille kertoo vaikuttavammin panostamalla nimenomaan varhaisiin vuosiin lapsuusvuosiin laajennettaisiin varhaiskasvatusta kattamaan koko ikäluokka ja toteutettaisiin kaksivuotinen esiopetus nähdäksemme tämä rahoitus joka käytetään noin sata miljoonaa euroa tulevina vuosina oppivelvollisuuden pidentämiseen olisi siis paremmassa käytössä jos se kohdennettaisiin päiväkoti ikäisiin sinne lapsuusvuosiin ja sitä kautta varmistettaisiin että jokaisella lapsella on hyvä alku opintielle ja elämänsä polulle näin ollen pystyisimme vaikuttamaan

monipuolista lukutaitoa joka vaadittaisiin että voisi pärjätä vaativammissa opinnoissa kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa on paitsi otettu sisään ja nähty hyväksi ja myönteiseksi nämä hallituksen tekemät budjettiratkaisut koulutuksessa sen lisäksi myöskin tehty niiden päälle lisämäärärahaehdotuksia joita hallituspuolueiden vielä olisi mahdollista halutessaan tukea näitä ovat muun muassa varhaiskasvatusmaksujen alentaminen merkittävästi se toisi kaivattua positiivista myöskin lapsiperheiden

esitellään ympäristöministeriön hallinnonalaa koskeva pääluokka kolmannenkymmenennenviidennen pääluokan yleiskeskusteluun varataan tässä vaiheessa enintään

arvoisa herra puhemies ensinnäkin kiitos asunto ja ympäristöjaostolle erittäin hyvästä yhteistyöstä tämä budjettiesitys vuodelle kaksituhattakaksikymmentä on saanut paljon positiivista palautetta jaostossa se sisältää merkittäviä panostuksia ja toimia ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen suomessa useat tavoitteet kuten esimerkiksi hiilineutraalisuuden saavuttaminen vuoteen kaksituhattakolmekymmentäviisi mennessä ovat luonteeltaan poikkihallinnollisia joten niihin pääseminen edellyttää monia toimia useilta eri hallinnonaloilta näin ympäristöministeriöllä on kokoaan merkittävämpi rooli erityisesti toimenpiteiden koordinoinnissa jolla varmistetaan johdonmukainen toiminta ja päästövähennystoimien toteuttaminen sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisesti arvoisa puhemies päätöksenteon ja tehokkaampien toimien valitsemisen tueksi tarvitaan korkealaatuista ja riittävää tietopohjaa valiokunta korostaa erityisesti selvitys ja tutkimustoiminnan tarpeellisuutta niin ikään ilmastopaneelin lisärahoitus tulee vahvistamaan tietopohjaa vuonna kaksituhattakaksikymmentä panostetaan myös laajasti kiertotalouden edistämiseen tavoitteena vahvistaa suomea kiertotalouden edelläkävijänä valiokunta pitää tärkeänä että kansalaisjärjestöjen rahoitus vahvistuu kansalaisjärjestöillä on tärkeä rooli ja merkitys muun muassa ympäristötietoisuuden lisäämisessä sekä erilaisten toimien tekemisessä tekemisessä

ympäristöluokkaan kuuluu myös asuminen asuminen ja rakentaminen aiheuttavat kolmekymmentä viiva neljäkymmentä prosenttia suomen ilmastopäästöistä on tärkeää keskittyä päästöjen vähentämiseen ja kiertotalouden edistämiseen myös rakennetun ympäristön osalta kestävä kaupunkikehitys ja puurakentaminen sekä lähiöt saavat esityksessä myös tukea valiokunta on kuitenkin huolissaan siitä että suomi on jakautunut vahvasti elinvoimaisiin ja taantuviin alueisiin ja tämä näkyy muun muassa asuntojen arvon laskuna eräillä alueilla ja samaan aikaan nopeana nousuna toisilla alueilla tilanne ei edistä työllisyystavoitetta tai kannusta muuttamaan työn perässä tarvitaan samaan aikaan lisää kohtuuhintaisia asuntoja kaupunkikeskuksiin sekä räätälöityjä työkaluja ja tukea alueille joilla asuntoa ei välttämättä saada myytyä tai edes lainaa asunnon korjauksiin

asumisen painopiste siirtyy hajautettuun asumiseen ja tavallisen asuntokannan käyttämiseen tärkeää on lisätä kohtuuhintaista asuntotuotantoa hallitusohjelmassa on tähän kunnianhimoiseen tavoitteeseen tarkoitus saada kymmenentuhatta korkotuettua vuokra asuntoa ja asumisoikeusasuntoa mutta esitetty valtuus ei tähän määrään nyt riitä valiokunta esittääkin tästä syystä lausumaa eduskunta edellyttää että valtion asuntorahaston korkotukilainavaltuutta nostetaan siten että hallitusohjelmassa asetettu tavoite valtion tukemasta asuntotuotannosta saadaan täytettyä

asuntotuotantoa edistää hiilineutraalien kaupunkiseutujen kehittymistä ja liikkumisen kestävää kehitystä ja voidaan puuttua myös segregaatiokehitykseen menettelyä on tärkeä laajentaa myös käynnissä olevien selvitysten mukaisesti uusille kaupunkialueille

arvoisa puhemies hallitusohjelma ja myös valtiovarainvaliokunta mietinnössään tunnistaa hyvin aikamme vakavimpiin kuuluvat ongelmat ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuskadon on tärkeää että hallituksella on vahvat

puitteet työlle ympäristön luonnon ja ilmaston parhaaksi esimerkiksi luonnonsuojelun rahoituksen sadan miljoonan euron lisäys vesiensuojelun tehostamisohjelman vahva rahoitus ja asuntopuolella energiaremonttituki ovat askeleita oikeaan suuntaan myös valiokunta on tunnistanut muun muassa nämä tärkeät hankkeet mietinnössään luonnon monimuotoisuuden vahvistamisessa otetaan nyt iso loikka uhanalaisia luontotyyppejä suojellaan aiempaa enemmän ja paljon resursseja suunnataan myös elinympäristöjen ennallistamiseen ennallistamisen ja kunnostus ja hoitotyön kohteena tulevat olemaan kaikkein uhanalaisimmat luontotyyppimme kuten suot lintukosteikot perinneympäristöt ja ranta sekä vesiluonto satsauksilla luonnonsuojeluun hallituksen tavoite ei ole enempää eikä vähempää kuin pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikentyminen vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä ennallistamis ja kunnostustöitä tehdään aiempaa enemmän ja joka puolella suomea paljolti nimenomaan harvaan asutuilla alueilla tämä synnyttää uusia työpaikkoja ja työmahdollisuuksia kaikkiin maakuntiin jaan vahvasti valiokunnan tärkeän huomion selvitys ja tutkimustoiminnan vahvistamisesta tutkittuun tietoon perustuva päätöksenteko on kirjattu myös hallitusohjelmaan ja sen on oltava kaiken päätöksenteon lähtökohta hutkimalla ei hyvää jälkeä luontopaneelin toimintaedellytyksiä tullaan vahvistamaan huomattavasti luontopaneelin rahoitus tulee ympäristöministeriön sisäisistä määrärahoista tarkka summa saataneen alkuvuodesta arvoisa puhemies luonnonsuojelualueiden lisäämisellä ja luonnon ennallistamisella on myös tärkeä rooli niin ilmastonmuutoksen hillinnässä kuin siihen sopeutumisessakin esimerkiksi metsien ja soiden suojelu vahvistaa myös niiden merkittäviä hiilivarastoja ja nieluja

vahvistetaan ja joissain nykyisissä kansallispuistoissa voidaan tehdä alueen laajennuksia yhtenäisemmän kokonaisuuden saavuttamiseksi uuden tai uusien kansallispuistojen perustamista päästään pohtimaan tarkemmin jo ensi vuonna tuntuva viidentoista miljoonan euron rahoitus on myös vesiensuojelun tehostamisohjelmalle kyseessä on iso ja laaja alainen vesiensuojeluohjelma joka on käynnistynyt tänä vuonna ensi vuonna parannetaan muun muassa saaristomeren tilaa tukemalla peltojen kipsikäsittelyä meren valuma alueella varsinais suomessa kipsi sitoo peltojen ravinteita ja estää niiden kulkeutumista vesistöön hallituksen ilmastotyötä johdetaan ja koordinoidaan ympäristöministeriöstä ympäristö ja ilmastoministerinä toimin ilmasto ja energiapoliittisen ilpo ministerityöryhmän puheenjohtajana ministeriryhmässä yhdistetään useiden ministeriöiden voimat ilmastotyön tukemiseksi on sitten kyse energiasta liikenteestä maataloudesta tai metsistä ympäristöministeriön johdolla tehtäviä ilmastotoimia ovat esimerkiksi energiatehokkuusremonttien tukeminen kahdellakymmenellä miljoonalla eurolla ensi vuonna ja sähköautojen latausinfratukeen tuleva viisi pilkku viisi miljoonaa jolloin tuki yli kolminkertaistuu pidän valiokunnan tapaan myös myönteisenä että keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma kaisuun on varattu yhtenä miljoona euroa vauhdittamaan kuntien ja alueiden ilmastotyötä arvoisa puhemies vielä lopuksi muutama sana asuntopolitiikasta asuntomarkkinat ja asuntotilanne ovat maan sisällä voimakkaasti polarisoituneet kun muuttoliike suuntautuu muutamaan kasvukeskukseen ja samalla syrjäisemmillä seuduilla väki vähenee hallitus on käynnistänyt kahdeksan vuotisen asuntopoliittisen ohjelman valmistelun jolla pyritään löytämään ratkaisuja sekä kasvavien kaupunkiseutujen asumisen korkeaan hintaan että väestöään menettävien alueiden ongelmiin jo ensi vuonna hallitus toteuttaa toimia joilla tuetaan väestöään menettävien alueiden asuntopolitiikkaa niistä voi mainita esimerkiksi tuen jolla asuntoja muutetaan ikääntyville sopiviksi ja purkuavustusten korottamisen toisaalta hallitus tukee myös kasvavia kaupunkiseutuja ja niiden asuntotuotantoa erityisesti mal sopimusten kautta hallitus on asettanut tavoitteeksi asunnottomuuden puolittamisen tällä hallituskaudella tähän pureutuva asunnottomuuden yhteistyöohjelma käynnistetään ensi vuoden alkupuolella

kiitos esittelystä ja myötämielisestä suhtautumisesta erityisesti kansallispuistoihin ja luonnonsuojelualueisiin se lämmittää mieltä ministeri kertoi että että reitteihin ja pitkospuihin ja muihin rakenteisiin kiinnitetään erityistä huomiota ja korjausvelkaa vähennetään esitän tässä yhteydessä toivomuksen että myös meidän aivan ainutlaatuinen autiotupaverkostomme saa huomiota kahtena edellisenä vuotena valtiovarainvaliokunta on lisännyt ensin satatuhatta ja toisena vuonna nimenomaan korvamerkattuna tähän tarpeeseen se on aivan ainutlaatuinen ja sillä on kulttuurihistoriallista arvoa ja retkeilyyn ja luonnon kestävään käyttöön liittyviä piirteitä kansallispuistoverkoston

alueellisesta laajentamisesta oikein hyvä ja mahdollisen uuden perustamisesta mainitsitte esitän tässä yhteydessä harkittavaksi sitä että suurtuntureiden suurtuntureiden alue käsivarressa olisi siellä tarkastuslistalla ministerinä ollessaan niinistö teki siitä selvityksen ja siinä vaiheessa tämmöinen paikallinen hyväksyttävyys ei ollut kovin hyvä mutta uskoisin että tässä suhteessa on on

herra puhemies ympäristöministeriön alalla on budjetissa monia hyviä asioita oikeastaan jakaantuen ympäristöasioihin asuntopolitiikkaan nostan muutamia esille esimerkiksi vesiensuojelun tehostamisohjelma on erittäin hyvä asia että saadaan itämerelle ja myöskin sisävesille parannusta aikaan kansallispuistojen ja retkeilypaikkojen kunnostamiseen osoitetut rahat ovat erittäin hyvä asia luonnonsuojelun määrärahat ovat hyvä asia ja itse myöskin nostaisin nämä metso rahat se on hyvä asia että vapaaehtoisuuden pohjalta saadaan metso ohjelmaa vietyä eteenpäin sitten asuntorakentamiseen haluaisin kiinnittää huomiota puurakentamisen edistäminen on tärkeä asia viimeiset tiedot ovat

on tavoitteena hyvä asia ja mal sopimukset ovat erittäin hyvä toivon että niitä voitaisiin laajentaa jatkossa myöskin muihin kaupunkeihin
arvoisa puhemies madridin ilmastokokous karahti karille viime viikonloppuna odotukset olivat kovat ja paikalle saavuttiin yksityislentokoneilla ja lisäksi myös purjeveneellä suurimmat saastuttajat kiina ja intia eivät kuitenkaan vielä halua muuttaa tapojaan ja jatkavat saastuttamista ja lisäämistä vielä kaksituhattakolmekymmentä luvulle asti kuitenkin he haluavat että muut leikkaavat sitten päästöjään ja rahoittavat myös köyhien maiden päästöleikkauksia sadan miljardin dollarin kansainvälinen ilmastorahoituksen lupaus ei ole toteutunut ja siellä on monia muitakin isoja maita mitkä eivät halua oikein tehdä mitään no sdp ja hallitus ovat todenneet että suomi haluaa olla kokoansa suurempi maailmalla toivoisinkin nytten ja kysyn hallitukselta ministeriltä ei kai suomi ala nyt tekemään entistä enemmän muitten osuutta ilmastopäästötavoitteista ja rahoittaa entistä enemmän
arvoisa puhemies on erittäin tärkeää että hallitusohjelma tavoittelee kylliksi kohtuuhintaisia vuokrakoteja ihmisille ja oli tärkeä havainto tässä että että mikäli kysyntää syntyy ja toivon syntyvän hallitushan parantaa näitä ehtoja jotta tuista tulisi kiinnostavia niin täällä sitten vielä valiokunta toteaa että valtuuden luonnollisesti on oltava näihin riittävä pidän myös tärkeänä että näitä käynnistysavustuksia on päätetty ulottaa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolisille maa alueille muun muassa tampereella ollaan kovasti iloisia tästä asiasta niin kuin monella muullakin paikkakunnalla varsinkin sitten kun varmasti vielä laajennetaan näitä käytäntöjä mutta puhemies yksi asia minua askarruttaa

arvoisa puhemies tästä budjetista tosiaan näkyy että hallitus on vihreän ympäristö ja ilmastoministeri mikkosen johdolla lähtenyt ripeästi toimeenpanemaan hallituksen historiallisia panostuksia luonnonsuojeluun tässä valtiovarainvaliokunnan mietinnössäkin todetaan että useat tavoitteet ovat poikkihallinnollisia esimerkiksi hiilineutraali suomi ja edellyttävät toimia useilla eri hallinnonaloilla mutta kuitenkin niin että ympäristöministeriöllä on tässä kokoaan suurempi koordinoiva rooli edelleen tässä mietinnöissä ja myös ympäristövaliokunnan lausunnossa kiinnitettiin huomiota ministerien ja ely keskusten resurssien ja henkilöstön riittävyyteen näissä vaativissa tehtävissä tähän tähän toivottavasti kiinnitetään nyt sitten jatkossa huomiota

puhemies täällä ympäristöministeriön hallinnonalalla on todellakin tärkeitä panostuksia vesistöjen suojeluun myöskin tätä metso ohjelman kahdenkymmenenviiden miljoonan panostusta voi pitää erittäin merkittävänä ja muistan tuossa viime vaalikampanjoitten aikana että monet puolueet olivat tämän kirjanneet myös kristillisdemokraatit tavoitteisiinsa myöskin luonnonsuojelualueelle tehtävät panostukset ovat tärkeitä koska yhä useammilla ihmisillä on silloin mahdollisuus myös oman luontosuhteen rakentamiseen ilolla pistän merkille esimerkiksi savo karjalan vaalipiirin kolin kansallispuiston ympäristöön tehtävät tehtävät ratkaisut joissa yritetään pysäköintialuetta saada sellaiseen paikkaan joka ei sitä sitä puistoa riko mutta kuitenkin ihmiset pääsisivät alueelle tämä on todella tärkeää myöskin kolmannen sektorin yhteistyöstä kertoo hyvää metsästäjäliitolle annettu

arvoisa puhemies budjetin lähetekeskustelussa itse toivoin sitä että tässä eduskuntakäsittelyn aikana pystyisimme ohjaamaan kansalaisjärjestöille lisää rahaa ja nyt hallitukselle suuri kiitos siitä että se täydensi esitystä siltä siltä osin meillä on nyt yhteensä kolmesataatuhatta euroa enemmän ja tällä rahalla voidaan voidaan tukea erittäin vaikuttavaa työtä jota kansalaisjärjestöt tekevät ja myös esimerkiksi ympäristökasvatushankkeita kaikista suurin ilo on kuitenkin tämä historiallinen määrärahapanostus luonnonsuojeluun joka käytännössä tarkoittaa sitä että että luonnonsuojelurahat yli tuplaantuvat verrattuna edellisvuoteen tässä on tosi tärkeää muistaa se että että ilmastokriisin ohella me pidämme luonnon monimuotoisuuden hupenemista yhtä lailla esillä helposti se jää jää vaille sen ansaitsemaa huomiota täälläkin perussuomalaiset ovat kysyneet että pitääkö niin paljon antaa vastaus on se että kyllä pitää antaa pitäisi antaa vielä enemmän ja samalla myös torjutaan ilmastonmuutosta näillä rahoilla

luonto ja meidän saaristomme ovat todella tärkeitä meille suomalaisille ja monelle ulkomaalaisellekin he ihailevat meidän hienoa luontoamme kuten mainittiin tässä niin niin luonnonsuojelurahoitus kasvaa merkittävästi ensi vuonna millä tavalla hallitus aikoo parantaa luontomatkailua myös maailmanperintöalueilla ja vielä sellainen asia merimetso on paikallisesti suuri ongelma rannikolla muun muassa kotimaisen rannikkokalastuksen kannalta millaisia määrärahoja hallitus on varannut merimetsojen aiheuttamille vahingoille
arvoisa herra puhemies olen iloinen että tämä hallitus aikoo painaa kaasua maakuntien suuntaan hallitus aikoo muun muassa ministeri mikkosen johdolla vauhdittaa asuntotuotantoa ja liikennehankkeita kuuden suurimman kaupungin lisäksi yhä laajemmin suomessa niin kuin saimme alustuksissa kuulla uusina kaupunkeina mal menettelyssä on ainakin lahti jyväskylä ja kuopio tässä vaiheessa mal sopimusmenettelyn laajentaminen ja sen piiriin pääsy on nähdäkseni selkeä viesti siitä että kasvavia kaupunkiseutuja on kaikkialla suomessa kun sopimuksia uusille kaupunkiseuduille solmitaan tulisi sopimuksia myös uudistaa kattamaan laajemmin kaupunkien kestävää kasvua näin nähdäkseni tästä löytyy hyviä esimerkkejä esimerkiksi lahdesta suomen ympäristökaupungista euroopan ympäristökaupungista vuodelta kaksituhattakaksikymmentäyksi joka on jo nyt luopunut kivihiilestä tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen kahdessakymmenessäviidessä mennessä ja on kokeillut erilaisia ympäristötekoja muun muassa vesiosaamisen saralla

herra puhemies luontomatkailuun ja luonnonsuojeluun tehtävät panostukset ovat ehdottomasti tämän budjetin valopilkkuja ja antavat signaalin että luontoa ja sen moninaisuutta arvostetaan luontomatkailusta täällä on useammassa puheenvuorossa jo kysytty ja siitä puhuttu luontomatkailun lisääntyessä täytyy olla varautuneita siihen että luontokohteidemme kulkureitit kuten pitkospuut ja taukotuvat tai autiotuvat kuten niitä voidaan myös kutsua ovat kunnossa esitetyt tasokorotukset ovat hyvä alku mutta ne eivät suinkaan riitä saati sitten riitä tähän kokonaishoitoon joka olisi tärkeä myös hoitaa olisinkin kysynyt että onko tähän tarkempi suunnitelma olemassa ja kysyisin myös tarkempia panostuksia luontomatkailuun mikäli hallituksella sellaisia

arvoisa puhemies kiitosta ympäristöministeriön budjetissa saavat tosiaan muun muassa rahoitukset vesien suojeluun kansallispuistoihin ja metsähallituksen luontopalveluihin kuten myös mal sopimusten laajennus mutta kasvua ja varsinkin kestävää kasvua voi syntyä myös päästöjä vähentämällä kokoomus kytkisi kytkisi talouden kasvun irti nimenomaan siitä päästöjen kasvusta karsittaisiin ympäristölle haitallisia tukia mutta tekee hallituksen esitys haitalliset tuet kasvavat sadalla miljoonalla eurolla kaikista lupauksista huolimatta keskustan valtiosihteeri jari partasen työryhmän mietinnössä oli yritystukileikkauksia joita myös kokoomus otti vaihtoehtobudjettiin miksi hallitus ei hyödyntänyt näitä omassa valmistelussaan arvoisa puhemies sitten toiseen asiaan kentällä on epäselvyyttä siitä mitä muutoksia hallitus on kaavailemassa kaavailemassa jätehuoltojärjestelmään voisiko ministeri mikkonen selvittää onko edelleen tulevina vuosina kotitalouksilla tulevaisuudessakin mahdollisuus ostaa

arvoisa puhemies tässä äsken oli keskustelua perussuomalaisten arvoista kyllä me perussuomalaiset arvostamme ympäristöä mutta meille on tärkeätä että se tehdään hyvin järkevällä tavalla minun mielestäni on hyvin tärkeätä panostaa tähän metsäjuttuunkin sillä tavalla että kyllä sen metsänomistajankin pitää itse sanoa sanansa siitä mitä sille metsälleen tekee toinen asia mikä tässä on noussut esille oli tämä ilmastonmuutoskeskustelu siinäkin on huomioitava ihan nämä suomen olosuhteet kotitalouksien lämmitykset ja muut sillä tavalla että ettei tule hirveän hankalaksi ihmisten asua ja elää ja olla täällä kylmässä pohjoisessa ei pidä semmoisia asioita unohtaa että sillä tavalla järki kädessä on pidettävä näissäkin asioissa mitä muuten hallitus aikoo tehdä susipolitiikalle se keskusteluttaa ihmisiä
ministeri mikkonen minuutin vastauspuheenvuoro sen jälkeen mennään puhujalistaan
joo kiitos tässä tuli tosi paljon kysymyksiä koetan nopeasti vastata siihen mihin ehdin paljon tuli kysymystä metsähallituksen luontopalveluista ja näistä infrakorjauksista kaiken kaikkiaan siihen tulee reilu yhdeksän miljoonaa ensi vuonna ja tarkoitus on jatkaa näitä panostuksia seuraavana vuonna niin että korjausvelka saataisiin kurottua umpeen ja siellä on suunnitelmat jotka metsähallituksen luontopalvelut on itse tehnyt siellä on myös autioituvat mukana sitten nousi esiin puurakentaminen siihen meillä on oma edistämisohjelma sen lisäksi nyt mal näistä käynnistysavustuksista saa kahdenkymmenen prosentin korotuksen jos kerrostalo tehdään puusta ja tämän me uskomme olevan merkittävä satsaus ja siitä saa vauhtia tähän puurakentamiseen ely keskusten resursseista kysyttiin valvontaresursseihin tarvitaan lisää se on totta nyt kun tämä uusi helmi ohjelma alkaa niin siihen tulee myös resursseja henkilökuntaan sekä metsähallitukseen että ely keskukselle jotta nämä toimet saadaan mahdollisimman nopeasti etenemään

arvoisa herra puhemies ympäristöministeriön määrärahat ovat kasvaneet hitusen ja se on erittäin hyvä painopiste on ilmastonmuutoksen torjunnassa ja päästöjen vähentämisessä luonnonsuojelussa kestävässä rakentamisessa kaikki hyviä kaikki hyviä painopisteitä euroopan osuus maailmanlaajuisista päästöistä on noin kymmenen prosenttia ja suomen osuus noin nolla pilkku viisitoista prosenttia eli käytännössä vaikka eurooppa olisi täysin päästötön ei se pysäyttäisi ilmastonmuutoksen kehitystä koska samaan aikaan muiden maiden osuus päästöistä kasvaa tämä on siis niin sanottu toimintaympäristöanalyysi tämä ei tarkoita sitä ettei meidän tulisi mihin pystymme mutta se tarkoittaa sitä että ilmastonmuutoksen torjunnan on oltava kansantaloudellisesti kestävällä pohjalla tasapainoista tasapainoista toimintaa joka ei aja kansantalouttamme miinukselle onko muuten kenelläkään tiedossa että joku olisi laskenut mitä se tarkoittaa kansantaloudelle jos kaikki ilmastonmuutoksen kannalta haitallinen kuluttaminen lopetetaan välittömästi mitä se tarkoittaisi käytännössä en muuten vieläkään jaksa uskoa että mansikki on ilmastonmuutoksen suurin uhka pidän mansikkia oikein mukavana tapauksena puhemies se mitä haluan sanoa on se että tämän kaiken on oltava hallittua sen on oltava määrätietoista ja pitkäjänteistä jotta se tuottaisi tulosta ja kansantalous ei siitä kaatuisi erääseen asiaan tässä erityisesti kiinnitän huomiota ja se on nämä mal tukisopimukset joiden painoarvo on aika suuri tässä esityksessä kun pääkaupunkiseutu solmi näitä mal sopimuksia niin ajateltiin että sitä kautta syntyisi kohtuuhintaista asumista no näin ei ainakaan pääkaupunkiseudulla ole vielä todistettu tapahtuneen olen pyytänyt että jos joku semmoiset dokumentit löytää mielelläni itselleni ainakin espoossa jokainen mal sopimuksen seurauksena syntynyt asunto on ollut kalliimpi kuin edellinen asunto rakentaminen kallistuu koko ajan mal sopimukset eivät ole tuottaneet sitä mitä on odotettu tämä vain nyt kokemuksena tästä asiasta eli mal sopimuksiin pitäisi saada sellaisia konkreettisia vaatimuksia sisään jotka pakottaisivat rakentamaan kohtuuhintaisia asuntoja nyt niitä ei ole se on vain maankäyttöön liikenteeseen ja asumiseen sidottu yleissopimus

toinen asia korjausavustukset ovat erittäin keskeinen työllisyyttä edistävä toimi niihin kannattaa panostaa ne synnyttävät aidosti työpaikkoja jostain syystä aran toiminnassa on ilmeisiä ongelmia kun sen määrärahoja jää jatkuvasti käyttämättä ja samaan aikaan he he haluavat lisää rahaa tässä nyt hieman katson uuteen ministeriin että tässä on myös mielenkiintoinen asia todella pohtia miksi aran rahat jäävät koko ajan käyttämättä ja niitä ei saada menemään ne siirtyvät seuraavalle vuodelle mutta se ei vaikuta kovin tehokkaalta viime kaudella täällä eduskunnassa hyväksyimme korjaustoiminnan osaksi kirjauksen vanhojen hissien korjaamisesta esteettömiksi se on ollut erittäin hyvä kirjaus mutta sen toteutuminen niin ikään arassa on ontunut kovasti olisinkin että tässä talousarvioesityksessä olisi tästä erikseen ollut oma kohtansa että näitä hissien korjausrahoja voi käyttää myös vanhan hissin korjaamiseen esteettömäksi tämä käytännössä tarkoittaa sitä että kun näissä kuusikymmentä viiva seitsemänkymmentä luvulla rakennetuissa taloissa on hissikuilut valmiina ja ne hissikuilut ovat kaksi kolme kertaa suurempia kuin se hissi niin tällaiseen vanhaan hissikuiluun kun uusitaan se hissikori esteettömäksi mahtuu sitten ne mummo ja pappa sen rollaattorinsa kanssa sisälle ja se mahdollistaa tämän pitkäaikaisen kotona asumisen mikä on keskeinen tavoite ministeriölle kiitoksia

arvoisa puhemies kiitokset ensin edustaja anneli kiljuselle joka poistui kun hän tuurasi meidän jaostomme puheenjohtaja järvistä ja esitteli jaoston työn tuloksen meillä oli jos nyt en sanoisi hauskaa mutta ainakin hyvin miellyttävää koko syksy käsitellä tätä ympäristöministeriön pääluokkaa kiitos myös ministerille joka siellä kävi meille vastailemassa kysymyksiimme arvoisa puhemies muutama huomio lyhyesti ja sitten vähän pitempään yhteen pilaantuneiden alueiden kunnostukseen olisin toivonut vielä suurempaa panostusta ja esitinkin tietystä kohdasta siirtoa sinne mutta sitä emme sinne jaostossa kuitenkaan saaneet ilmastopolitiikan osuus tässä ympäristöministeriön pääluokassa on kuitenkin euromääräisesti erittäin pieni no ymmärrämme että se on poikkihallinnollista pääosin ja sieltä muualta sitten voi löytyä jotakin toimenpiteitä mutta siihen nähden miten paljon siitä puhutaan nämä panostukset kolme määrärahaa jotka täällä euroa tähän kaisuun kuntien ja alueiden ilmastotyön vauhdittamiseen sitten ilmastopolitiikan valmisteluun ja toimeenpanoon satakuusikymmentätuhatta euroa ja ilmastopaneelin työhön seitsemänsataaviisikymmentätuhatta euroa eli alle kaksi miljoonaa ovat vaatimaton summa mutta ehkäpä sitä ilmastotyötä muulla tavalla sellainen vapaaehtoinen ihmisten kannustaminen ilmastonmuutosta vastaan ihan normaalissa elämässä on tavattoman tärkeää ja se on mielestäni paljon tuloksellisempaa kuin se pelottelu ja ahdistaminen mikä meillä on yleisenä mielialana tällä hetkellä tässä maassa arvoisa puhemies myönteisesti myös nostan esille etelä konneveden ja leivonmäen kansallispuistojen pienet rahasummat jotka näistä niin joululahjarahoista tänne jaostossa lisättiin sitten isompi kysymys on asuntopolitiikka jaostossa kirjoitimme asuntopolitiikan osalta ainoan lausuman ja siinä edellytetään että valtion asuntorahaston korkotukilainavaltuutta nostetaan toivonkin että ministeri vähän tämän lausuman merkitystä jatkoa varten hallitusohjelman mukaan tavoitteena on kymmenentuhatta uutta korkotuettua vuokra ja omistusasuntoa vuosittain tänä vuonna päästään ja tällä summalla ensi vuonna päästään ilmeisesti samaan suuruusluokkaan eli jäädään erittäin kauas hallitusohjelman tavoitteesta mitä aiotte tehdä että tämä korjaantuisi tämä on työllisyyden kannalta tärkeää mutta ennen kaikkea esimerkiksi kohtaanto ongelman ratkaisemiseksi joka on erittäin iso työmarkkinoilla oleva ongelma tänä päivänä kun työttömät ja työnantajat eivät eivät kohtaa eli tavattoman tärkeää olisi että tuota valtuutta voitaisiin lisätä niin kuin valiokunta edellyttää kysynkin miksi tätä valtuutta ei ole nostettu tavoitteen mukaiselle tasolle arvoisa puhemies sitten myös nämä purkuavustukset ja akordit ovat erittäin tärkeitä meillä on vakava asuntopoliittinen ongelma kasvamassa kasvamassa juuri tästä mitä edustaja kiljunenkin totesi eli maaseudun haja asutusalueiden syrjäseutujen tilanne kärjistyy kun asuntojen hinnat romahtavat ja taas sitten täällä helsingissä ja kasvukeskuksissa hinnat nousevat pilviin tämä on sairas tilanne ja johtaa tällaisiin ongelmiin mitä näillä avustuksilla voidaan voidaan hieman helpottaa sitten mal sopimuksista totean että olen tietysti erittäin tyytyväinen että jyväskylä pääsee mal sopimuksen piiriin ja toivon että

esitellään valtioneuvoston kansliaa koskeva pääluokka

arvoisa puhemies tämä pääluokka on herättänyt viime aikoina paljon keskustelua erityisesti keskustelua on on käyty esimerkiksi puoluetukien nostosta varmasti on niin että kukaan poliitikoista ei halua suorastaan puolustaa puoluetukea koska yleisesti jotenkin tuntuu olevan sellainen käsitys kansalaisten keskuudessa että se nähdään jotenkin jollain tavalla huonona tai negatiivisena asiana minulle puoluetuessa on kysymys demokratian toteuttamisesta ja sen hinnasta erityisesti julkisen puoluerahoituksen tarkoituksena on on turvata puoluekentän moniäänisyys ja estää yksityisiä intressejä vaikuttamasta liiaksi poliittiseen päätöksentekoon ilman julkista puoluetukea puolueet olisivat täysin riippuvaisia yksittäisestä rahoituksesta ja se lisäisi rahoittajien intressin vaikutusvaltaa puolueet ovat tärkeä osa demokratiaa ja poliittista päätöksentekoa ja vaihtoehtona puoluetuelle meillä olisi täysin autoritaarinen johtamismalli

tästäkin huolimatta että teemme budjetissa puoluetuen korotuksen tuki tulee ja nousee vuosien kaksituhattaneljätoista tasolle tuki oli oli jopa hieman korkeampi vielä sitä ennen eli eli olemme maltillisesti kasvattamassa

arvoisa puhemies tähän pääluokkaan kaksikymmentäkolme kuuluu muun muassa eu puheenjohtajuuskausi ja terveet tilat kaksituhattakaksikymmentäkahdeksan asiat jotka viime kaudella laitettiin eteenpäin kun nyt on on mahdollisuus näistä asioista kysyä niin kysyisin pääministeriltä eu puheenjohtajuuskauteen liittyen kun nimenomaan tiedetään että se ei mene enää ensi vuodelle vaan sen tulokset ovat nähtävissä jo tällä hetkellä niin mitkä ovat niitä keskeisiä eu liittyviä asioita tavallaan tavoitteita joita me olemme puhemies sitten se pääkysymys jonka takia otin puheenvuoron liittyy tähän terveet tilat me tiedämme miten paljon sekä kuntapuolella että meidän valtion puolella itse tiedän enemmän tästä turvallisuuspuolesta rajan tullin puolustusministeriön

sitä kustannuspainetta on näissä sisäilmaongelmissa tästä olisin nyt kysynyt miten niihin liittyviä asioita pystyttäisiin ratkomaan ensi vuonna kokonaistaloudellisesti kustannustehokkaasti

arvoisa puhemies todellakin nämä ministerien avustajat aiheuttavat aika paljon keskustelua kansan keskuudessa ja toisaalta niitten perustelut kun nyt viime kesäkuun hallituksen muodostamisen jälkeen avustajamäärä kohosi erittäin reippaasti ja yksi peruste sille oli että loppuvuosi on eu puheenjohtajuusaikaa ymmärrämme että silloin on

hieman normaaliaikaa enemmän tarvetta avustajiin mutta kun nyt käsittelemme ensi vuoden talousarviota ja näyttää siltä että taisi tulla uusikin avustaja vielä oliko se nyt sitten niin kysyn kysyn pääministeriltä miten nyt perustelette että ensi vuonna kun puheenjohtajuuskausi päättyy ministerit tarvitsevat näin paljon avustajia kuitenkin esimerkiksi nämä viime aikain on tapahtunut esimerkiksi asiakirjojen vuotoja aika paljon oletteko tutkinut selvittänyt että kun avustajamäärä on valtavan suuri niin siellä säilyy julkiseen hallintoon joka on sinänsä avointa ja liittyvä salassapito kuitenkin vai mistä johtuu että että valtioneuvoston puitteissa on tapahtunut tällaista mitä on on tapahtunut arvoisa puhemies toinen kysymys joka täällä valtioneuvoston kanslian kohdalla on on omistajaohjaus me tiedämme että se ei ollut tässä kuluneena syksynä ja ehkä jo vähän aivan kunnossa siltä osin arvoisa pääministeri vaikka te nyt ette ole omistajaohjausministeri kuitenkin kysyisin näkemystä siihen että miten te aiotte ja millä aikataululla omistajaohjauksen panna sellaiseen kuntoon että voimme luottaa että tältä osin yhteinen etu toteutuu ja myös valtion omaisuutta jota näissä yhtiöissä on huolellisesti hoidetaan ja esimerkiksi henkilöstöpolitiikka pidetään sillä tasolla mitä

arvoisa herra puhemies tietysti tässä pääluokassa

kanslian yhteydessä voisi puhua useammastakin asiasta vaikkapa omistajaohjauksesta mistä äsken kuultiin jo tai oikeuskanslerin viraston asioista tai eu puheenjohtajuudesta tai kuten edustaja salonen toi hyvin nimenomaan puoluetoiminnan tukemiseen liittyvät asiat mutta itse haluaisin kiinnittää huomiota kuten edustaja talvitie tähän todella tärkeään asiaan terveet tilat kaksituhattakaksikymmentäkahdeksan toimenpideohjelma siihenhän nyt osoitetaan jonkin verran lisäystä tähän vuoteen nähden se on omasta mielestäni erittäin tärkeä asia sillä toimenpideohjelman tavoitteena on julkisten rakennusten tervehdyttäminen sekä sisäilmasta oireilevien hoidon ja kuntoutuksen tehostaminen tämä on sikäli iso asia että tämä on useaa ministeriötä koskeva asia se ei ole pelkästään valtioneuvoston kanslian asia se on eri ministeriöitten asia se koskee erittäin laajalti julkisia rakennuksia miksei myöskin yksityisiä rakennuksia monia kouluja senaatti kiinteistöjä erittäin laajasti itse toivon että tähän asiaan kiinnitetään erityisen paljon huomiota tätä hanketta on viime kaudella laitettu alulle ja on toivottu että se etenee määrätietoisesti myöskin eteenpäin oikeastaan kysymys kuuluu voisin esittää sen arvoisa pääministeri kuinka tätä hanketta todella konkreettisesti viedään eteenpäin itse toivon että siihen kiinnitetään huomiota ja myöskin

koulutukseen panostetaan jotta on myöskin nimenomaan ammattiosaajia rakentamaan terveellisiä rakennuksia tulevaisuudessa se on meille elintärkeää meidän nuorisolle ja miksei kaikille kaikille meidän

arvoisa puhemies valtioneuvoston kanslia on itse asiassa hyvin tärkeä pääluokka jolla on vastuu monesta erittäin tärkeästä asiasta kuten esimerkiksi suomen eu politiikan johtamisesta ja toisaalta myös hallitusohjelman toimeenpanosta tähän hallitusohjelman toimeenpanoon liittyen kysynkin nyt kun pääministerikin sattuu täällä olemaan paikalla sitä kun kun olemme tänään esimerkiksi keskustelleet täällä ympäristöpolitiikasta ja hallitusohjelman tavoitteet ympäristö ja ilmastopolitiikan suhteen ovat äärimmäisen kunnianhimoiset kuten oli myös suomen tavoite eu politiikan suhteen nyt suomen puheenjohtajuuskaudella miten pääministeri arvioitte arvioitte kuinka suomi tässä tavoitteessa onnistui saimme lukea nyt kuluneella viikolla että kaikkiin tavoitteisiin valitettavasti ei nyt ole päästy miten arvioitte arvioitte kun esimerkiksi puola nyt irtisanoutui tavoitteiden toimeenpanosta millä aikataululla mahdollisesti tämäkin maa voitaisiin näihin tavoitteisiin saada sitoutettua toisekseen kysyisin vielä näistä suomen omista ilmastopolitiikan tavoitteista kun tänään valitettavasti oli hyvin vähän aikaa ilmasto ja ympäristöministeri mikkoselta näistä asioista kunnianhimoiset ovat tavoitteet mutta toimenpiteet kuten valiokunnassa kuulimme ovat hyvin pitkälti jääneet vielä puuttumaan ja päästöjen vähennykset ensi vuoden osalta jäävät hyvin pieniksi verrattuna siihen mitä siihen meidän päästötavoitteeseemme pääsemiseen tarvittaisiin millä aikataululla pääministeri arvioi että hallitusohjelmaa näiltä osin toimeenpannaan
arvoisa puhemies kristillisdemokraatit tällä momentilla tuo esille sen että täällä ministereitten ja heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkauksesta tulisi tulisi vähentää viisi miljoonaa euroa koska tätä runsasta määräähän on perusteltu sillä sillä että suomen eu puheenjohtajuuskausi on vaatinut suuremman avustajakunnan ja nyt sitten toivotaankin että kun puheenjohtajuuskausi lakkaa niin todellakin kriittisesti sitten tarkastellaan sitä avustajien määrää määrää jossa esimerkiksi viime hallitukseen nähden lisäykset olivat hulppeita ja tietysti vielä sitten palkankorotukset tällä tällä samalla momentilla toinen asia tässä luokassa käsitellään on omistajaohjauspolitiikka ja siinä toki odotamme että valtioneuvostolta tulee nyt sitten näitä periaatelinjauksia nämä ovat tärkeitä kun ajatellaan että kuitenkin tässä hallitusohjelmassa niin suuri osa hallitusohjelman tulopuolesta perustuu sille että valtionomaisuutta ollaan myymässä ja siinä mielessä näitten myyntien kyllä tulee tapahtua tavalla joka on on avointa ja läpinäkyvää ja vastaavantyyppisiä sotkuja kuin postin omistajaohjauksessa ei ei kyllä kaivata valtionyhtiöihin muilta osin senaatti kiinteistöt sisältyy myöskin tähän ja tämä on sellainen joka kansalaisia jatkuvasti puhututtaa koska senaatti kiinteistöjen tuottovaatimukset ovat kohtuullisen kovia verrattuna siihen mitä on kiinteistömarkkinoilla yleensä ja se aiheuttaa sen että teimmepähän sitten mille tahansa momentille täällä määrärahalisäyksiä niin jos nämä eri toimijat ovat senaatti kiinteistöjen omistamissa tiloissa monet määrärahalisäykset valuvat sitten kasvaneisiin kiinteistökuluihin joten pitäisi kyllä nyt saada jonkinlainen jonkinlainen roti tähän senaatti kiinteistöjen toimintaan sitten vielä se että esimerkiksi puolustusvoimien puolelta kuulee että että siellä on erittäin huonossa kunnossa tiloja runsaasti siis sisäilmaongelmaisia ja siinä mielessä tässä momentilla käsitellään myöskin näitä sisäilmaohjelmia terveet tilat ohjelmaa täytyy toivoa että yhdenkään nuoren varusmiehen varusmiespalvelus ei päättyisi sen tähden että tilat ovat niin huonossa kunnossa nimenomaan sisäilmanlaadun takia ja että että nuoret eivät pysty pysty sitten suorittamaan sitä haluttua varusmiespalvelustaan vaan se keskeytyy terveydellisiin syihin tässä yhteydessä vielä tuohon eu puheenjohtajuuskauteen liittyvä kysymys nyt kun näyttää siltä että maatalouden rahat tulevat leikkaantumaan rahoituskehysneuvotteluitten yhteydessä niin onhan se nyt sitten varmaa että kansallisesti kompensoidaan se mikä tuolla eu pöydissä näytetään häviävän toivoisin että pääministeri tähän asiaan nyt

valtioneuvoston kanslia seuraa muun muassa hallitusohjelman toteutumista ja huolehtii osaltaan hallitusohjelmassa mainittujen tavoitteiden toteutumisesta tiedustelisin teiltä hyvä pääministeri myös lakihankkeiden etenemisestä ja siitä että saamme suomessa hyvää lainsäädäntöä viime kaudella oli nämä kuuluisat sote lait jotka kaatuivat itse mahdottomuuteensa toki siinä oli myös hallituspuolueiden välistä skismaa keskenään mutta nyt esimerkiksi tämä hoitajamitoituslakiesitys

tämä esitys on myöhässä millä tavalla turvaatte että kansalaiset voivat luottaa siihen että lakiesitykset oikeasti etenevät sillä teidän tehtävänä on myös arvojen ja asenteiden muutoksen ja yleisen suhtautumisen miten ihmiset suhtautuvat tähän politiikkaan ylläpitäminen se voi heikentää sitä asennetta jos lakiesitykset eivät etene vaan ne torppautuvat jotenkin kummallisesti
arvoisa puhemies rakentamisen laatuun liittyvät ongelmat nousevat nousevat toistuvasti esiin sekä julkisessa rakentamisessa että uudisrakentamisessa myös tarkastusvaliokunta on seurannut kannanotoin tilannetta jo vuosien ajan ja vuonna kaksituhattakahdeksantoista aloitettu laaja ja poikkihallinnollinen terveet tilat kaksituhattakaksikymmentäkahdeksan on tärkeä hanke eduskunnan kannanottojen toteuttamisessa

ja julkisen talouden suunnitelmissa hankkeeseen on on varattu seuraaville vuosillekin puolitoista miljoonaa vuosittain tarkastusvaliokunnassa kuulimme tästä asiasta asiantuntijoita ja kaikki asiantuntijat olivat huolissaan resurssien riittävyydestä ja siitä että talousarvioon varattu määräraha ei mahdollista riittävästi hankkeen tuloksellista toteutusta hankkeen tavoitteiden saavuttaminen edellyttäisi lisää osaavaa henkilöstöä ja ja taloudellisia kannustimia erityisesti sinne kuntasektorille enemmän resursseja tarvittaisiin myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osa alueelle ja nyt näyttää siltä että jo hankkeen alkuvaiheessa esimerkiksi kaikkia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osahankkeita ei ole voitu toteuttaa suunnitellusti näiden resurssien vähäisyyden takia

priorisoinnissa eri toimijoiden yhteistyössä ja viestinnässä ja ilman taloudellista ja muuta tukea kuntien on hyvin vaikea edetä tässä asiassa no sen lisäksi sisäilmakysymysten osaamista ja koulutusta tulisi lisätä ja parantaa jotta alan asiantuntijoita olisi riittävästi koska tämä puute alan asiantuntijoista näkyy minun käsittääkseni myös esimerkiksi ympäristöministeriössä sillä tavalla että siellä ei ole ollut ajoittain yhtään sisäilmaongelmiin erikoistunutta asiantuntijaa vaikka kuvittelisi että siellä nimenomaan tätä tietoa tarvitaan ja pätevän asiantuntijan löytämisessä on ollut todella vaikeuksia tähän on onneksi tulossa sitten korjausta eli terveet tilat tarkoitus käynnistää selvitys nykyisen kiinteistö ja rakennusalan koulutuksen tuottamasta sisäilmaosaamisesta mutta minua nyt todella kiinnostaisi kuulla miten tätä tärkeää hanketta on tarkoitus viedä tuloksellisesti eteenpäin

määrärahoihin meillä tämän jälkeen yleiskeskustelu jatkuu budjetista mikä antaa mahdollisuuden kaikkien budjetissa olevien teemojen käsittelyyn

arvoisa puhemies täällä valtioneuvoston kanslia pääluokassa todella on tämä terveet tilat toimenpideohjelma ja rahoituksen osoittaminen siihen toki se koskee hankintoja ja selvityksiä joita sitten valtioneuvoston kanslia tekee mutta kuten täälläkin todetaan niin sama määräraha on opetus ja kulttuuriministeriön sosiaali ja terveysministeriön sekä ympäristöministeriön pääluokissa tai ei sama määräraha mutta tämä määrärahakokonaisuus minusta on tärkeä keskustelu minkä edustaja talvitie ja sitten edustajat torniainen ja mäkisalo ropponen ja muut muut aloittivat ja haluan

että tässä meillä on myöskin kyseessä kohde joka voisi tuottaa säästöä budjettiin yleensä me aina esitämme määrärahalisäyksiä ja toiveita jostain lisää mutta kun tämän me hoitaisimme hyvin niin siinä voisi olla jopa säästökohdetta otan esimerkkinä sen että nämä terveet tilat liittyvät esimerkiksi kuntien talouteen

yksi syy kuntien tiukkaan taloustilanteeseen on näitten rakennusten rakennusten heikko kunto ja siihen tarvittavat investoinnit mutta myöskin se että esimerkiksi valtion maksamat investointiavustukset voivat mennä täysin täysin hukkaan sillä että että tehdään sellaista jälkeä joka ei poista näitä kosteusongelmia ja tila on remontin jälkeenkin joidenkin vuosien päästä käyttökelvoton rakennuttajat ovat häipyneet ja valtio perii takaisin maksamiaan investointiavustuksia

niin valtioneuvoston kanslian kauttakin otettaisiin kokonaisvastuu tästä koska tässä meillä meillä on todella todella tärkeä asia huolehdittavana ja mahdollinen säästökohde

täällä on monessa puheenvuorossa tuotu esille tämä keskustelu terveet tilat johon tulee siis yhden pilkku viiden miljoonan euron rahoitus joka on siis lisäystä vuodelle yhdeksäntoista mikä on tietenkin hyvä asia näitten julkisten rakennusten tervehdyttäminen ja sisäilmasta oirehtivien hoidon ja kuntoutuksen tukeminen on totta kai äärimmäisen tärkeä asia suomessa näitten sisäilmaongelmien kustannukset mitataan miljardeissa ja monet kunnat niin kuin täällä on todettu kriisiytyvät sairaiden rakennusten kanssa tähän keskusteluun myöskin lisähaastetta tuo

pääministerin isossa kokonaisuudessa tämä ei välttämättä ole aivan sitä ydinluokkaa mutta en malta silti olla kysymättä pääministeri näkee tämän terveet tilat ohjelman lisäksi hallituksen kykenevän vastaamaan tähän ihmisen terveyteen inhimilliseen tragediaan ja myös taloudellisia resursseja vaativaan ongelmaan

arvoisa puhemies vastaan tässä välissä joudun sen jälkeen valitettavasti poistumaan täällä varmasti keskustelu jatkuu vielä valtioneuvoston kanslian pääluokkahan on pienimpiä pääluokkia sen menot muodostuvat lähinnä kanslian ja oikeuskanslerinviraston toimintamenoista poliittisen toiminnan tukemisesta valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnasta sekä eu politiikan kansallisesta valmistelusta

ei enää tässä määrin ole tarvetta lisäksi pientä vähennystä aiheutuu eräiden valtioneuvoston yhteisten tietojärjestelmien kehittämishankkeista ja rahoituksen päättymisestä edustaja talvitie kysyi mitkä ovat eu puheenjohtajuuskauden niitä keskeisiä onnistumisia ja tuloksia mitä me olemme saaneet aikaiseksi näitä on useita mutta nostan kolme mielestäni kolme keskeisintä ja tärkeintä joita olemme pitäneet myös esillä ensinnäkin pidän isona onnistumisena onnistumisena sitä että saimme viime viikolla sovittua eun yhteisestä tavoitteesta siitä että eu on hiilineutraali vuonna

tämä on hyvä saavutus se ei kuitenkaan ole riittävä meillä on vielä paljon työtä tehtävänä tässä kokonaisuudessa mitä tulee puolaan niin puolan osaltahan tilanne on se että vielä tässä vaiheessa he eivät ole sitoutuneet vaikkakin he ovat sitoutuneet tähän tavoitteeseen tähän yhteiseen eurooppalaiseen tavoitteeseen niin eivät vielä sen toimeenpanoon tähän tullaan palaamaan keväällä ja toivottavasti kesäkuuhun mennessä myös puolan osalta tämä toimeenpanokysymys on ratkaistu tähän liittyy olennaisena osana tietenkin kysymys

tuleekin tämä toinen asia missä mielestäni olemme onnistuneet siinä että olemme nyt saaneet luovutettua tämän monivuotisen rahoituskehyksen kokonaisuuden eurooppa neuvoston puheenjohtajalle eli siirrymme siihen seuraavaan vaiheeseen jossa sitten konkreettisesti pääsemme myös tästä asiasta päättämään tämä oli toinen onnistuminen teimme sen työn mitä meiltä odotettiin ja edellytettiin ja nyt olemme siirtäneet viestikapulan seuraavaan vaiheeseen ja pääsemme tästä toivottavasti ensi vuoden alkupuoliskolla sitten myös päättämään ja kolmantena onnistumisena on se että tämä oikeusvaltioperiaate on nyt sidottu kiinteäksi osaksi budjettiprosessia tämä tämä on iso saavutus määrärahalisäyksiä esitetään valtioneuvoston kanslian osalta myös ilmastopolitiikan pyöreän pöydän työhön terveet tilat ohjelmaan josta täällä on paljon puhuttu on hyvä että siihen tulee määrärahalisäystä ja pidän sitä tärkeänä kuten täällä puheenvuoroissa on esitetty lisäksi tulee määrärahalisäystä myös leo mechelin historiahankkeen aloittamiseen ja euroopan hybridiuhkien osaamiskeskuksen suomen maksuosuuteen lisäksi aiempien kertaluonteisten leikkausten päättyminen nostaa määrärahatasoa useilla momenteilla arvoisa puhemies sopiiko että jatkan eniten huomiota valtioneuvoston kanslian pääluokassa on saanut ministerien ja heidän avustajiensa ja valtiosihteerien määrä tämän johdosta momentin nolla kaksi määrärahaan on esitetty viiden miljoonan euron lisäystä samalla puoluetoiminnan tukeen on esitetty kuuden miljoonan lisäystä tämänkin lisäyksen jälkeen puoluetoiminnan tuki on kuitenkin alemmalla tasolla kuin se oli ennen siihen kohdistuneita leikkauksia vuonna kaksituhattakaksitoista ja ja tämäkin on on hyvä pistää merkille sitten täällä tuli vielä kysymyksiä yleisesti ottaen hallituksen ilmastopolitiikasta edustaja multala kysyi tästä meillähän hallituksella on kunnianhimoinen tavoite siitä että suomi on hiilineutraali vuonna

ja mikäli olen ymmärtänyt oikein niin kokoomus myös tätä yleistä tavoitetta tukee sitä että tavoittelemme hiilineutraaliutta pitää tässä kokonaisuudessa muistaa se että me emme ole sitoutuneet siihen että suomi on hiilineutraali neljässä vuodessa eli kaikkia toimia tällä hallituskaudella ei pystytä tekemään olemme sitoutuneet siihen että suomi on hiilineutraali vuonna kaksituhattakolmekymmentäviisi meidän tärkeä tehtävämme on nyt saattaa suomen politiikka siihen asentoon että tämä tavoite tuolloin saavutetaan tämä on meidän tehtävämme ja tietenkin tämän hallituksen pitää pystyä tekemään niitä päätöksiä jotka varmistavat sen että tässä tavoitteessa

elinvoimainen maatalous kokonaisuudessaan pidän myös tätä tärkeänä kysymyksenä ja olemme sitoutuneet siihen että näitä tukien mahdollisia menetyksiä kompensoidaan edustaja juvonen kysyi hoitajamitoituksesta ja ylipäätänsä lakien valmistelusta taisi olla eilen kun tästä asiasta viimeksi keskustelimme pääministerin tiedonannon yhteydessä ja tuolloin vastasin että tärkeämpänä kuin sitä tuleeko se huomenna vai tuleeko se sitten tammikuun alussa pidän sitä että tämä lakikokonaisuus on kestävä

osalta ja tämä on tilanne johon emme olleet varautuneet ja nyt elämme sen jälkeistä aikaa itse tavoite tästä hoitajamitoituksesta on kyllä yhteinen me pidämme erittäin tärkeänä sitä että suomalaiset ikäihmiset saavat laadukasta vanhustenhoivaa ympärivuorokautisessa hoivassa ja että toteutetaan hoitajamitoitus tähän hallitus on sitoutunut ja tämän pyrimme kokonaisuudessaan myös ratkaisemaan uskon että tästäkin salista löytyy erittäin laaja tuki sille että meidän vanhustenhoivamme kriisiin joka on todellinen

saavat kaikki eduskunnassa edustetut puolueet ja sen lisäksi sitä voivat saada sellaiset puolueet jotka ovat vaaleissa saaneet kahden prosentin kannatuksen tämä on siis kansainvälinen käytäntö muissakin maissa näitä puoluetukia on ja on tärkeätä että tähän myöskin suomi panostaa perussuomalaiset ovat tyypillisesti populistisena puolueena tarttuneet tähän kun tämä kansalaisten silmissä ja suissa ei maistu hyvältä että mielellään tätä puoluetukea supistettaisiin niin kuin he nytkin esittävät sitä samaa asiaa silloin kun he olivat hallituksessa he eivät kuitenkaan vaatineet sen puoluetuen poistamista eli tässäkin on tämä sopivuus silloin kun se poliittisesti tuntuu hyvältä vedotaan haluan muistuttaa arvoisa puhemies siitä että puoluetuella pyritään vahvistamaan suomalaista poliittista järjestelmää puoluejärjestelmää jonka puolueet ovat suomalaisessa edustuksellisessa demokratiassa tämän kansanvallan ydintä ja siinä mielessä minusta on väärin että vähättelemme sitä merkitystä mikä puolueilla on me tiedämme sen hyvin että jos puoluetuki on nolla niin silloin puolueet joutuvat hankkimaan rahoitusta muista lähteistä ja se on paljon kyseenalaisempaa että kuinka legitiimiä ja hyödyllistä ja mielekästä on sitoa puolueita joihinkin muihin intresseihin kuin siihen oman poliittisen toimintansa edesauttamiseen arvoisa puhemies minulla on myöskin kokemuksia maista joissa ei ole puolueita euroopastakin olen juuri pari viikkoa sitten tullut valko venäjältä seuraamasta sikäläisiä parlamenttivaaleja ja voin kertoa perussuomalaisille jos he ihailevat sellaisia järjestelmiä joissa eivät puolueet toimi jos ikään kuin lähtökohtana on että puolueita pitäisi tukea kun se näyttää olevan aihe joka näin nostetaan että valko venäjällä vaan parlamenttivaaleissa käytännössä ei ollut puolueita valtaosa valituista kansanedustajista yhdeksänkymmentä prosenttia oli itsenäisiä he eivät olleet tosiasiassa itsenäisiä vaan sidoksissa tietysti presidenttivaltaiseen järjestelmään tämähän on on hyvin tyypillistä että maissa jotka ovat yksivaltaisia puolueet ovat heikkoja maissa jotka ovat kansanvaltaisia ja joissa edustuksellinen demokratia todella toimii tehokkaasti myöskin puolueilla on keskeinen rooli ja siihen minä arvoisa puhemies vetoan kun totean että kansanvallan perusrakenne näissä järjestelmissä missä me toimimme jotka ovat siis edustuksellisia demokratioita on keskeinen rooli ja kunnioitetaan sitä ja annetaan sille kunnon tila ja on järkevää myöskin että puoluetuki pidetään riittävällä tasolla

arvoisa puhemies minäkin haluan vielä nostaa esiin tämän terveet tilat hankkeen ja kiitän kaikkia edustajia jotka sen täällä täällä esiin nostivat tosiaan hallitusohjelmaanhan kirjasimme että tämä hanke on hyvä mutta sen kunnianhimon tasoa on nostettava siinä mielessä hyvä että lisärahaa nyt on osoitettu täällä on paljon puhuttu rakennusten korjaamisesta ja siihen tosiaan tarvitaan lisää osaamista ja resursseja samoin rakentamisen laatuun on kiinnitettävä huomiota mutta on todella tärkeätä että nyt nyt puututaan ja löydetään keinot myös näiden sairastuneiden ihmisten auttamiseen sisäilmasta sairastuneet odottavat viimein apua hankaliin elämäntilanteisiinsa tätä kokonaisuutta viedään nyt eteenpäin valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan kautta erillisenä vn teas hankkeella tämän hankkeen nimenä on sisäilmaongelmista kärsivien auttaminen ja tukeminen selvitysten on määrä valmistua toukokuuhun kahdessakymmenessäyhdessä mennessä mutta haluan korostaa sitä että apua apua tarvitaan ja odotetaan kipeästi jo nyt ja on todella tärkeää että tämä hanke ei jää erilliseksi saarekkeeksi valtioneuvoston kansliaan vaan siihen integroidaan nyt vahvasti sosiaali ja terveysministeriö ja ja muut relevantit tahot mukaan etsimään niitä käytännön ratkaisuja hallitusohjelmaan tehtiin hyvät kirjaukset ja nyt hallitukselta tosiaan odotetaan viimein toimia

arvoisa herra puhemies en voi välttää

muistutti monopolirahasta kiinnostaisi tietää jokohan hallitus on budjettiinsa löytänyt ne sdpn lupaamat kaksisataa miljoonaa jotka tulevat harmaan talouden kitkemisestä kitkemisestä sillä kahdenkymmenen miljoonan euron panostuksella en niitä tästä keltaisesta kirjasta vielä kiusaksenikaan löytänyt vaikka vielä vuonna niitä sdp lupasi kyllä valtion sampoon tuoda mutta sitten itse aiheeseen arvoisa puhemies ennustuksia laativien laitosten konsensuksen mukaan talouskasvu hiipuu dramaattisesti tämän vaalikauden loppuun mennessä julkisen talouden suunnitelman perusskenaarion mukaan julkisyhteisöiden velkaantumista suhteessa bkthen ei saada merkittävästi taitettua vaalikauden aikana parhaimmillaankin se saadaan pidettyä suurin piirtein vakiona tämä kaikki siitäkin huolimatta että maailmantalouden yllä on sakea pilvi erilaisia riskiskenaarioita brexitistä kauppasotiin euroalueen pankkien riskinkantokyvystä valtiontalouksien kestävyyteen kiina voi alkaa sakata tai esimerkiksi persianlahden alue tai lähi itä kriisiytyä mikäli maailmantalous alkaa yskimään niin suomi kärsii vientivetoisena kansantaloutena ensimmäisenä maailmanlaajuisen taantuman tilanteessa suomen julkisen talouden jätetty pelivara voi olla liiankin ohut imf ja eu komissio ovatkin jo nuhdelleet suomea julkisten menojemme paisumisesta suomi on putoamassa eun mallimaiden joukosta samaan mutasarjaan jossa ovat etelä euroopan holtittomat maat arvoisa puhemies marinin hallituksen koko budjetin uskottavuus lepää työllisyystoimien ja tavoitellun seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteen varassa tähän on vastuutonta että hallitus lisää menoja etupainotteisesti vaikka työllisyystoimia ei ole esitetty konkreettisella tasolla ensimmäistäkään itse asiassa eduskunnan tietopalvelun mukaan hallituksen vuoden kaksituhattakaksikymmentä budjetin työllisyysvaikutus on viisituhatta työpaikkaa negatiivinen hallitus lähtee siis takamatkalta kohti maaliaan noin kuudenkymmenentuhannen uuden työpaikan tavoittelemiseksi silmiinpistävää on että työministeri harakka laitettiin jo puolen vuoden jälkeen ministerikierrätykseen ja on sen takia syytä kysyä kävikö tehtävä liian haastavaksi hallituksessa joka selvittelee laatii tiekarttoja mutta ei tahdo eikä toteuta päättäväisesti mikäli työllisyystavoitteita ei saavuteta on hallitus luvannut arvioida uudelleen aiemmin päätettyjä menonlisäyksiä mutta kuinka realistisena kukaan voi pitää sitä että tämä vasemmistohallitus uskaltaa leikata yhtäkään sen eturyhmille jakamaa saavutettua etua sellaisessa tilanteessa äänestäjien lahjominen heidän omilla rahoillaan on ollut vasemmiston ikiaikainen keino saavuttaa valtaa vaikka se vie kansakuntaamme yhä syvemmälle vaikeuksien suohon tämä ei ole vastuullista ja myös taloustieteessä on konsensus siitä ettei elvyttävää budjettia pitäisi laatia taloussyklin huipulla kuten hallitus on nyt tekemässä tämä rinteen marinin talouslinja on tiedevastainen arvoisa puhemies hallituksen investointiohjelma tai kuten se itse ilmaisee tulevaisuusinvestoinnit ovat todellisuudessa omaisuudenmyyntituotoilla rahoitettuja tavallisia käyttömenoja säätytalolla haluttiin venyttää todellisuutta kun hallituspuolueet jakoivat veronmaksajien rahaa härskisti omille eturyhmilleen tämä omaisuudenhoidon strategia on ennenkuulumaton ja vertautuu kalevalan sammon ryöstöön erikoisinta tässä politiikassa on se että kaikista puolueista juuri vasemmistoliitto on valmis tällaiseen ideologiseen yksityistämiseen hallituspuolueena arvoisa puhemies kokoomus ei halua tuhlata kansallisvarallisuuttamme käyttömenoihin vaan tehdä aitoja tulevaisuusinvestointeja jotka tuottavat hyvää vielä vuosikymmentenkin päästä me käyttäisimme kansallisomaisuutta siten että pääomittaisimme raidehankeyhtiöitä sekä suomalaisia korkeakouluja esimerkiksi miljardin euron osakepotin siirtäminen korkeakoulujen taseisiin vahvistaisi niiden autonomiaa ja itsenäistä rahoitusta osinkovirtojen kautta arvoisa puhemies vaikuttaa siltä että vasemmistohallitus on väistelemässä vastuuta ja jakamassa eturyhmilleen rahaa isänmaan kokonaisedun sijaan tämän vuoksi budjettiesitys ei nauti luottamustani välimerellinen vastuuton taloudenhoito ei saa pesiytyä suomeen muutoin olemme tilanteessa jossa seuraava hallitus joutuu siivoamaan sosialistien aiheuttamat sotkut ja loppuun todettakoon että yhdyn kaikkiin kokoomusedustajien esittämiin lausumaehdotuksiin sekä epäluottamuslauseisiin

arvoisa herra puhemies

on nimittäin arvovalinta että perusturvaa parannetaan esimerkiksi mittavien rikkaille suunnattujen veronkevennysten sijasta monet ikääntyneet eläkkeellä elävät ovat huolissaan tulevaisuudestaan ja tulojensa riittävyydestä minkä vuoksi on oikeudenmukaista että pienimpiä eläkkeitä nostetaan myös vanhustenhoidon laadussa on tehtävää ja näiden korjaamista hallitus kiirehtii ihmisarvoinen ja inhimillinen elämä kuuluu ikään tai asumistapaan katsomatta jokaiselle arvoisa puhemies suomen hyvinvoinnin pohjan rakentavat ahkerat ja työteliäät yrittäjät jotka ottamalla riskin luovat työtä ja toimeentuloa suoraan monille ja verotulojen kautta koko työpaikat syntyvät paitsi jo nyt myös tulevaisuudessa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin yrittäjyyden edellytysten on oltava suomessa kunnossa suomen tulee olla toimintaympäristönä sellainen että yritysten kannattaa täällä toimia ja että niiden kannattaa investoida ja uskaltaa ottaa riskiä tätä hallitus edistää laite ja koneinvestoinneista saa jatkossa tuplapoistot kaikilla toimialoilla ja yrityslainoja taataan jatkossa aiempaa suuremmalla osuudella myös tehdyt koulutussatsaukset helpottavat yritysten osaajapulaa kaikkien yritysten toimintaedellytykset on turvattava mutta olen erityisen iloinen että kotimaisen ruuan tuotantoedellytyksiä tuetaan esimerkiksi luonnonhaittakorvauksen vajeen paikkaamisella vuonna kaksituhattakaksikymmentä ja työtä tekevien maanviljelijöiden jaksamisesta huolehditaan välitä viljelijästä hankkeen rahoituksen jatkolla vuosina kaksikymmentäyksi viiva kaksikymmentäkaksi ja että maanviljelijää ei unohdeta myöskään eläkemuutosten yhteydessä vaan maatalousyrittäjän luopumistukien täydennysosia korotetaan kansaneläkkeen korotusta vastaavasti

kaventaa tuloeroja keskustan ja myös koko hallituksen tavoitteena on kuudenkymmenentuhannen ihmisen työllistäminen tällä vaalikaudella jotta tavoiteltuun seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteeseen päästään edelleen tulee huolehtia kustannuskilpailukyvyn ylläpidosta edistää paikallista sopimista esimerkiksi lainsäädäntöesteitä purkamalla vastata tehokkaasti kohtaanto ongelmaan parantaa nuorten ja osatyökykyisten työllisyyttä helpottaa osaavan ulkomaisen työvoiman saatavuutta tehdä satsauksia koulutukseen ja tutkimus kehitys ja innovaatiotoimintaan sekä purkaa investointien esteitä sovittujen työllisyystoimien valmistelu on jatkunut hallitusohjelmassa sovitun mukaisesti on kuitenkin paljon tehtävänä mutta tätä työtä tämä hallitus ei pelkää ja siitä tämä käsittelyssä oleva budjetti on myös osoitus arvoisa puhemies haluan lopuksi todeta että täällä on muutamissa puheenvuoroissa tuotu esille tulevaisuusinvestointi investointihan ei aina välttämättä ole rahan allokointia toisaalle vaan tulevaisuusinvestointi on myös arvovalinta sitä tarkoitan tällä että se että pidämme huolta mielenterveyskysymyksistä terveyden tasaisemmasta jakaantumisesta ja tunteesta että pysyy elämässä kiinni on ehkä tärkeimpiä tulevaisuusinvestointeja monille meidän nuorillemme senkin haluan todeta että noin neljä vuotta sitten juuri kukaan edes talousviisaista ei uskonut sipilän hallituksen tavoitteeseen sadastatuhannesta työpaikasta mikä oli lopputulos sataneljäkymmentätuhatta työpaikkaa tuo tavoite ylitettiin ja siitähän se on tässäkin kiinni uskotaanko hyvään hallitusohjelmaan ja halutaanko toteuttaa sitä keskusta

arvoisa herra puhemies talousarvio ja arvio ja arvot siinä on varmasti keskeinen viesti tämän hallituksen talousarviokäsittelyssä olemme arvojen äärellä tässä talousarviossa kiteytyy juuri se että nyt olemme muuttamassa arvoja siihen suuntaan että me olemmekin ihmisiä lähellä emmekä vain rahaa lähellä tällä talousarviolla pystytään keskittymään juuri siihen mikä on kaikkein tärkeintä ihminen

vaikka media ja oppositio ovat haukkuneet tämän hallituksen ja hallitusohjelman kyvyttömäksi mitääntekemättömäksi jo ennen kuin on yhtään siivua toteutettu

niin uskon että kun mennään kesään niin voimme nähdä kuinka meillä tapahtuu se mikä on

kaikkein erityisintä ollut ja se on se juuri että me olemme tehneet ohjelmaa yhdessä ja tämä hallitusohjelma on rakennettu siten että meillä ei niiden työttömien osalta jotka eivät kykenekään töihin ole leikkureita sinne missä ei leikkureita tarvita olemme äänestäneet tässä juuri viime viikolla niiden asioiden puolesta että ansiosidonnaiseen päivärahaan ei ole tehty niitä väkivaltaisia ja eriarvoistavia leikkureita joita viime hallituskaudella tehtiin hyvää tahtoa siellä varmasti oli ja ajateltiin että mitä enemmän aktivoidaan sitä parempaa jälkeä saadaan tulemaan mutta joka tapauksessa peruspäiväraha työmarkkinatuki opintotuen huoltajakorotus subjektiivinen perhepäiväoikeus kaikille uskon että ei meistä kukaan täällä tosissaan voisi väittää etteivätkö nämä olisi juuri niitä asioita joita pitää edistää ja mitä ollaan siitä mieltä kuinka talous kasvaa tuskin koskaan tukeudun pankkien arvioihin mutta kyllä nyt näyttää tänäkin päivänä nordean uutiset ettei nyt suomen talouskasvu ja kehitys olekaan niin huonolla mallilla eikä ainakaan tämä hallitusohjelma ole sitä tyrehdyttämässä arvoisa puhemies on vähän murheellista kuulla niitä puheenvuoroja jotka

kaiken sen mitä tässä hallitusohjelmassa ollaan tekemässä sen pienen ihmisen keskituloisen osalta en voi olla palaamatta siihen että meillä tällä hetkellä on työmarkkinakiistoja tuolla ja yksi osa on se kiky ja kiky tunnit niitä tehtiin hallitusohjelman puitteissa mikä viime kaudella oli ja niitä toteutettiin mutta vasemmistolaisena kansanedustajana on pakko todeta että me emme niitä hyväksyneet nyt kokoomuksen taholta erityisesti tuodaan esille sitä että keskituloisten ahkerien työntekijöiden osalta no toivottavasti sanotte palkansaajien koska he ovat niitä verotus kiristyy meillä täällä hallituspuolueissa ei ole niin paljon lankaa että ne rikki kulutetut sukat voisimme parsia niin että se reikä saada ihan nopeasti umpeen mutta kaiken me teemme ja uskon että tämän hallituskauden jälkeen erittäin moni suomalainen pienituloinen keskituloinen palkansaaja enemmän kuin ahkera jokainen työntekijä joka kantaa oman vastuunsa verotuloillaan niiden kaikkien puolesta jotka haluavat kantaa vastuuta on tyytyväisempi

arvoisa puhemies kuntien talous on nyt todella tiukilla tämä koskee sekä suuria kaupunkeja että pieniä kuntia hallitus tekee valtionosuuksien tasokorotuksen yhdellä pilkku yhdellä miljardilla eurolla tämä on todella tervetullutta myös hyvä työllisyysaste on todella tärkeä tulonlähde kunnille kaikkein suurin ja tärkein tulonlähde toki tässä voi olla joitakin kuntien välisiä eroja mutta kaikkein tärkein on kyllä kuntavero hallituksen on seitsemänkymmentäviisi prosenttia kunnianhimoinen tavoite ja hyvä tavoite tämä on tärkeää yksittäisten suomalaisten hyvinvoinnin kannalta mutta myös kuntien ja valtion kannalta vientirannikollamme pohjanmaalla meillä on yli seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysaste meillä on suuri työvoimapula sekä julkisella puolella että teollisuudessa osaajia käsiä tarvitaan ja tiedän että aika monellakin monellakin työpaikalla tarvitaan myös

työperäistä maahanmuuttoa edustaja adlercreutz puhui tässä aikaisemmin että voisiko olla tällaisia alueellisia kokeiluja ja uskoisin että pohjanmaa on on vapaaehtoisesti tässä mukana

arvoisa puhemies otan tässä puheenvuorossani kantaa ensi vuoden talousarvioon lähinnä tulevaisuusvaliokunnassa käymiemme keskustelujen pohjalta eli näkökulmani on laajahko erityisen hyvä asia tässä talousarviossa on kestävän kehityksen näkyväksi tekeminen valtion talousarviossa ja se että se on jälleen edistynyt ja kehittynyt edellisestä vuodesta suomessahan on jo vuodesta kaksituhattakahdeksantoista lähtien sisällytetty kestävä kehitys talousarvioon kaikkia hallinnonaloja leikkaavana politiikkateemana kestävän kehityksen sisällyttäminen valtion saanut osakseen paljon kansainvälistäkin huomiota voidaankin todeta että kyseessä on kansainvälisesti merkittävä avaus kestävän kehityksen valtavirtaistamiseksi kaikkeen päätöksentekoon ja hallinnon pääprosesseihin tämä on hyvä esimerkki politiikkajohdonmukaisuuden kehittymisestä toivottavasti kestävän kehityksen politiikkajohdonmukaisuus siirtyy vähitellen kaikkeen lainsäädännön valmistelutyöhön arvoisa puhemies hyvinvointitalous on yksi suomen eu puheenjohtajuuskauden pääteemoista tavoitteena on luoda eu päätöksentekoon laajempi ymmärrys siitä että ihmisten hyvinvointi on edellytys sekä talouskasvulle että yhteiskunnan ja ja talouden vakaudelle oecdn määritelmän mukaan hyvinvointitalouden avainulottuvuudet ovat koulutus tasa arvo terveys sekä sosiaaliturva ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus näistä kertovien mittareiden avulla saadaan tietoa niiden kehittymisestä ja tilasta suomessa tässä talousarvioesityksessä näihin neljään ulottuvuuteen löytyy seurantatietoa eri hallintoalojen perusteluissa tulevaisuusvaliokunta on korostanut useaan otteeseen jo viime hallituskaudella bruttokansantuotetta täydentävien hyvinvointimittareiden käytön lisäämistä hallituksen päätöksenteossa hyvinvointimittarit tulisi saada tehokkaammin päätöksentekijöiden käyttöön ja osaksi päätöksentekoprosessia tämä hallitus on sitoutunut hyödyntämään perinteisten taloudellisten mittarien tukena mittareita jotka kuvaavat taloudellista ekologista ja sosiaalista hyvinvointia vaihtoehtoisia tai rinnakkaisia hyvinvoinnin indikaattoreita on olemassa jo paljon ja niitä myös käytetään mutta haasteena on tiedon hajanaisuus ja se kuinka paljon tietoa mahtuu muutenkin mittavaan budjettikirjaan iloitsen erityisesti siitä että bruttokansantuotetta täydentävien mittareiden tarve ja merkitys on lopultakin ymmärretty vaihtoehtoisia mittareita on paljon ja niitä on hyödynnetty monessa eri hallinnonvaiheessa jatkossa haasteena on kuitenkin oikeiden mittareiden valinta ja esimerkiksi sen puutteen korjaaminen että tässä käsittelyssä olevasta talousarviosta ei hahmotu riittävän selkeästi mitä mittareita on käytetty ja miten nämä mittarit ovat vaikuttaneet talousarvioon jatkossa ja toivottavasti jo seuraavassa talousarviossa bruttokansantuotetta täydentävien mittareiden käyttö tulee esittää systemaattisemmin ja niiden käytön vaikutus tuoda esityksiin yksityiskohtaisemmin erityisen tärkeää olisi että jatkossa talousarviossa esitetään vaihtoehtoiskustannusten laskelmat eri tulevaisuusinvestoinneille jotta ne voidaan merkitykseltään erottaa juoksevista kuluista vaihtoehtoiskustannusten laskentaa ei vielä riittävästi osata hyvinvointitaloudessa on varmasti vielä opettelemista lainsäädäntötyössä ja talousarvion laadinnassa mutta tärkeintä on kuitenkin todeta että suunta on muuttunut nyt hallitus uskaltaa tehdä hyvinvointitalouteen kuuluvia hyvinvointi investointeja lapsiin nuoriin varhaiskasvatukseen koulutukseen terveyteen ja hyvinvointiin sekä sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen panostaminen ovat tärkeitä tulevaisuusinvestointeja ja näitä investointeja on ensi vuoden talousarviossa arvoisa puhemies lopuksi aivan toisenlaiseen teemaan täällä nimittäin mainittiin tänä iltana harmaa talous harmaan talouden torjunta on tuottavaa työtä ja siksi olen huolissani resurssien niukkuudesta verohallinnossa poliisissa ja tullissa eli onko siellä mahdollista jatkossa kehittää tätä tuottavaa työtä tarkastusvaliokunnassa kuulimme kaikkien näiden tahojen edustajia ja resurssipuutteet voivat estää harmaan talouden torjunnan toimintamallien kehittämisen jos resursseja ei saada parannettua voivat perinnän ja rikoshyödyn takaisinsaantia koskevat tulokset jopa tippua nykyisestä kasvattaen verovelkojen ja samalla kokonaisverovajeen määrää kysymyshän ei ole mistään pienistä summista sillä esimerkiksi poliisi sai vuonna kaksituhattakahdeksantoista rikoshyötyjä pois neljä miljoonaa euroa ja tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä jo yli kaksikymmentä miljoonaa euroa tullin talousrikostorjunta tuotti vuosina kaksituhattakaksitoista viiva kaksituhattakahdeksantoista yli satayhdeksänkymmentäviisi miljoonaa euroa kun mietimme valtiontalouden haasteita on harmaan talouden torjuntaan syytä varata riittävästi resursseja sillä nämä panokset maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin

arvoisa puhemies käymme keskustelua hallituksen ensi vuoden budjetista vakavien talousuutisten varjossa viime hallituskaudella virinnyt ja kovillakin päätöksillä synnytetty talouskasvu on hidastumassa valtiovarainministeriön arvion mukaan ensi vuonna kansantaloutemme kasvaa prosentin ja vaalikauden lopulla ylletään enää nolla pilkku seitsemän prosentin kasvuun samaan aikaan kansainvälisen talouskehityksen yllä lepää monia tummia pilviä väistämättömältä tuntuvasta brexitistä globaaliin kauppasotaan saakka vastuullisen päättäjän johtopäätös tästä kaikesta pitäisi olla se että vallitsevassa tilanteessa meidän pitäisi tehdä kaikkemme julkisen talouden vahvistamiseksi syy tähän on ilmeinen vain vahva julkinen talous mahdollistaa meidän ylläpitää nykyistä hyvinvointiyhteiskuntaa palveluineen myös tuleville sukupolville valitettavasti hallituksen toimet vievät suomea tässä suhteessa toiseen suuntaan päätetyt toimet pikemminkin heikentävät kuin vahvistavat suomen julkista taloutta marinin hallituksen ohjelmassa mainittu julkisen talouden tasapainotavoite vuoteen mennessä onkin karkaamassa tuoreimpien laskelmien mukaan julkinen tase heikkenee kahdellakymmenellä miljardilla eurolla hallituskauden aikana kun niissä huomioidaan myös hallitusohjelmassa mainitut omaisuusmyynnit arvoisa puhemies rinteen ja nyt siis marinin hallituksen ohjelmassa todetaan oikein että kestävä talouskasvu nojaa paitsi työllisyysasteen nostamiseen myös työn tuottavuuden vahvistamiseen ikävä kyllä ensi vuoden budjetissa eväät näihin jäävät puuttumaan ja hallituksen itselleen asettama seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysastetavoite karkaa yhä kauemmaksi kyse ei ole kuitenkaan siitä etteikö hallituksella olisi käytettävissään työllisyyttä parantavia keinoja vaan pikemminkin siitä että poliittinen rohkeus niiden hyödyntämiseen uupuu esimerkiksi suomen pankki on neuvonut hallitusta porrastamaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa ja työttömyysturvan lisäpäivät sekä toteuttamaan kunnianhimoisen perhevapaauudistuksen tavoitteisiin pääsemiseksi hallitukselle nämä neuvot eivät ole kuitenkaan kelvanneet ja vaikkapa edustaja heikkisen mainitsema paikallisen sopimisen lisääminen on toistaiseksi jäänyt vain pakolliseksi korulauseeksi ennemminkin arvoisa puhemies hallitus tekee toimia joilla pahennetaan työttömyyttä siitä kuuluu kiitos hallituksen päätöksille muun muassa leikata kotitalousvähennystä ja nostaa bensan ja dieselin hintaa tätä voidaan pitää kovana arvovalintana arvoisa puhemies kokoomuksen vaihtoehtoon sisältyvällä työllisyyspaketilla tähän maahan olisi mahdollisuus saada ne hallituksen kaipaamat kuusikymmentätuhatta uutta työpaikkaa sillä olisi hallitusta paremmin mahdollista turvata meidän hyvinvointipalveluidemme rahoitus parempi työllisyys mahdollistaisi sen että viime hallituskaudella aloitettu työn verotuksen keventäminen voisi jatkua lähdemme siitä että sen ylimääräisen tunnin teko suomessa on aina kannattavaa ja että eläkkeet riittävät enempään siksi esitämme miljardin tuloveroalennusta ja yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaille korotusta kotitalousvähennykseen kolmanneksi me panostaisimme hallitusta enemmän todellisiin tulevaisuusinvestointeihin eli koulutukseen ja infraan toisin kuin hallitus joka ripottelee kolmen miljardin euron omaisuuden myyntitulot lukuisiin kohteisiin me pääomittaisimme korkeakouluja miljardilla ja antaisimme kaksi miljardia tulevaisuuden kannalta tärkeiden raideinvestointien toteutukseen heti tässä ja nyt arvoisa puhemies hallituksen velkaa ja työttömyyttä lisäävälle talouslinjalle on siis onneksi vaihtoehtoja siksipä kannatan edustaja heinosen tekemää epäluottamuslausetta

arvoisa puhemies ensi vuoden valtion talousarvio sisältää useita oikeansuuntaisia toimia ja määrärahan kohdennuksia eläkkeisiin ja sosiaaliturvaan etenkin varhaiskasvatus ja koulutuspalveluihin työllisyyttä kohentavia aineksiakin on mutta työvoimapolitiikassa keppi on edelleen koholla aktiivimallin leikkurin kumoamisesta huolimatta pelkäänkin että se tuo keppi odottaa ensi kevättä hieman tuota keppiä on jo nyt jouduttu maistamaan eläkeputken leikkaus on kiistatta työttömyysturvan heikennys lisäksi työttömyysturvan karenssipäätökset nuo sadan prosentin työttömyysturvaleikkurit ovat olleet kasvussa julkisen talouden tasapainon kytkeminen

seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyystavoitteeseen saattaa osoittautua ongelmaksi julkisen talouden tasapaino voitaisiin saavuttaa myös suorin toimin suomessa on viimeisen kymmenen vuoden ajan päästetty omistajat ja työnantajat varsin vähillä ja alati vähenevillä yhteiskunnallisilla vastuilla talkoot on tehty jossain aivan muualla ensinnäkin yritysten yhteisöveroa on alennettu reilusti kuluneen vuosikymmenen aikana ensin kahdestakymmenestäkuudesta prosentista kaksituhattakaksitoista ja sitten kahteenkymmeneen prosenttiin vuonna kaksituhattaneljätoista yhteisöveron alentaminen kuudella prosenttiyksiköllä tuo noin yhden pilkku kahden miljardin edun yrityksille vuosittain kaikkiaan kymmenen vuoden jaksolla etu on ollut seitsemän pilkku seitsemän miljardia euroa työnantajien kela maksun poistaminen vuonna kaksituhattakymmenen on tuonut vuositasolla nolla pilkku seitsemän miljardin euron euron hyödyn työnantajille tähän mennessä hyötyä on kertynyt seitsemän miljardia kilpailukykysopimuksen työnantajien sosiaalivakuutusmaksujen alennus ja siirto työntekijöiden maksettavaksi sekä kahdenkymmenenneljän tunnin työajan pidennys ovat tuoneet työnantajille kolmen vuoden aikana noin seitsemän miljardin hyödyn yritykset ovat saaneet siis kaksituhattakymmenen luvun aikana kaikkiaan lähes kahdenkymmenenkahden miljardin euron hyödyn näistä edellä mainituista toimista merkinneet myös vähemmän verotuloja valtiolle yritysten reaaliset voitot ovat kaksituhattakymmenen luvulla kasvaneet kolmekymmentä prosenttia samaan aikaan palkansaajien reaaliansiot eivät ole kasvaneet käytännössä lainkaan arvoisa puhemies kansantalouden tilinpidon mukaan yritysten osingot ovat nousseet vuoden kaksituhattaneljätoista miljardista vuoden kaksituhattakahdeksantoista melkein kahteenkymmeneenkolmeen miljardiin euroon viisivuotisjaksolla ja esimerkiksi kuudenkymmenen suurimman pörssiyhtiön osingoissa on erityisesti kiky vuosina ollut nähtävissä voimakas kasvu vuodesta kaksituhattaseitsemäntoista vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista kasvua oli kaksi miljardia euroa yli kolmeentoista

suomessa on siis paljon ja kasvavia pääomia joita voitaisiin verottaa ja siten tasapainottaa julkistaloutta vähentää velkaantumista kohdentaa rahaa eläkkeisiin sosiaaliturvaan palveluihin koulutukseen tutkimukseen julkisiin investointeihin näin kohennettaisiin ihmisten ostovoimaa ja työllisyyttä luotaisiin kansantalouteen kasvua ja yhteiskuntaan hyvinvointia hallituksen ohjelmassa eikä ilmeisesti hallituksen pöydässä muutenkaan tätä mahdollisuutta haluta käyttää näyttää siltä että minkäänlaista tai ainakaan sanottavaa suunnanmuutosta ei veropolitiikassa ole havaittavissa edeltäviin vaalikausiin edeltäviin hallituksiin tiettävästi lähimmäs tätä mahdollisesti oraalla olevaa veropolitiikan suunnanmuutosta hallituksen pöydässä on päästy alkusyksystä kun hallitus arvioi yritystukia työ ja elinkeinoministeriön yritystukiselvityksessähän on nostettu esiin keskusteluun listaamattomien yhtiöiden kevennetty osinkoverotus yhtenä esimerkkinä kansantalouden kannalta tarpeettomista ja haitallisista verotuista tämän verotuen määrän on arvioitu olevan neljäsataaviisi miljoonaa euroa vuonna

arvoisa puhemies pidän selvänä että pääomien nykyistä kireämpi verotus on otettava hallituksenkin talouspolitiikan keinovalikoimaan muuten ihmisten sosiaaliturvan ja palveluiden korjaaminen ja parantaminen hyvinvoinnin lisääminen lupausten lunastaminen osoittautuu mahdottomaksi kiitos

arvoisa puhemies korjausvelka ei ole hyvä asia se on sitä että vuosi toisensa jälkeen jätetään esimerkiksi rakennuksen perusparannustyöt tekemättä annetaan nurkkien repsahtaa koska kuvitellaan että se säästää rahaa sitten kun vuosi toisensa jälkeen laiminlyöty rakennus on niin huonossa kunnossa että sitä aletaan kutsua jopa sairaaksi joudutaan huomaamaan että sen remontoiminen maksaa huomattavasti enemmän kuin sen purkaminen jos suomi arvoisa puhemies olisi jatkanut kokoomuksen veroalen tiellä olisi korjausvelka kasvanut suomessa kasvamistaan hyvinvointiyhteiskunta olisi rapistunut rapistumistaan ja ennen pitkää olisi edessä ollut pakkopurkaminen ja myyminen yksityisille yrityksille siitähän viime vaalikauden sote runnomisessa jossa koko sote sektori haluttiin kokoomuksen toimesta myydä voitontavoittelun välineeksi kansalaisten hyvinvoinnin kustannuksella sanna marinin hallitus tekee nyt kreivin aikaan sen perusparannustyön korjausvelan maksamisen minkä enemmistö suomalaisista haluaa tehtävän sanna marinin hallitus on nyt ottanut hyvin vaativan tehtävän vastaan hyvinvointiyhteiskunnan pelastamisen arvoisa puhemies tässä vaiheessa on syytä iloita valtavan monesta jo näin nopeasti toteutuvasta ihmisten arkea parantavasta pääministeri sanna marinin hallitusohjelmaan kirjatusta päätöksestä nyt jo on tehty päätökset siitä että pienimmät eläkkeet nousevat perusturvan korotukset tulevat voimaan koulutuksen rahoitus kasvaa kaikilla koulutusasteilla subjektiivinen päivähoito oikeus varhaiskasvatukseen palautetaan varhaiskasvatuksen ryhmäkoot pienenevät ja aktiivimalli poistuu ja nämä kaikki siis jo ensi vuonna sanna marinin hallituksen teot ovat oikeudenmukaisia ja kestäviä uskon että myös ainakin osassa oppositiosta iloitaan näistä muutoksista kovasti toki iloa pidätellään mutta ainakin sisäisesti iloitaan kyllä se sieltä silmistä loistaa arvoisa puhemies vaikka pääministeri sanna marinia on verrattu kansainvälisessä lehdistössä jopa wonder womaniin ihmenaiseen opposition vaatimukset hallitusohjelman kaikkien kirjausten toteuttamisesta heti ja ovat ylimitoitettuja tämä vaalikausi on vasta aluillaan ja on paljon sellaisia asioita joiden huolellinen valmistelu on tärkeää jotta ne etenisivät kestävällä tavalla sitten varsinaiseen toteutukseen eihän tulevaisuutta rakenneta yhdessä yössä eikä edes kuudessa päivässä myöskään lyhytnäköinen kvartaalipolitiikka ei kanna tässä muuttuvassa maailmassa tarvitaan huolellisesti valmisteltuja rakenteellisia uudistuksia yksi tällainen iso kokonaisuus on vanhuspalveluiden korjaaminen ja tähän liittyvä riittävän henkilöstön turvaaminen kyllä näin täytyy sanoa että jos henkilöstömitoitus olisi saatu jo kirjattua lakiin emme joutuisi nyt tässä ajassa lukemaan lehdistä murheellisia otsikoita tähän liittyen hoitoalan houkuttelevuus olisi tänä päivänä aivan toista luokkaa kuin se on nyt jos tämä olisi hoidettu kuntoon jo toissa vaalikaudella tai edes viime vaalikaudella nyt tämä henkilöstömitoituksen nostaminen on vaikeutunut päivä päivältä jo pelkästään siksi että suomessa ei ole riittävästi alalle hakeutuvia hoitajia tämän vuoksi tämän vuoksi ministeri kiuru joutuu joutuu porrastamaan tämän lakikokonaisuuden etenemisen ja uskon että oppositiokin tämän ymmärtää vaikka puheissaan yksinkertaistaa asian ikään kuin sormien napsautuksella hoidettavaksi asiaksi arvoisa puhemies pääministeri marinin puheenvuoro jossa hän kutsui oppositiota yhteistyöhön oli viisas onhan se niin että hyvinvointiyhteiskunnan rakennustelineillä on yhteistyöllä saavutettu aina enemmän kuin toinen toista kampittamalla ja vaikeita kokonaisuuksia yksinkertaistamalla kahdeksan kuukautta sitten suomen kansa antoi vahvan mandaatin nykyisille hallituspuolueille hoitaa suomen asioita kaikki nyt hallituksessa istuvat puolueet ottavat tämän mandaatin vakavasti ja ovat tekemässä ihmisille hyvää politiikkaa kiitos arvoisa puhemies

arvoisa puhemies kuten moneen kertaan on käynyt selväksi kaikki tässä salissa ovat samaa mieltä siitä että suomen työllisyyden on vahvistuttava pelkkään lukemaan olipa se sitten seitsemänkymmentäviisi tai jotain muuta keskittyminen ei kuitenkaan ole järkevää hallitus on kertonut tekevänsä finanssipolitiikkaa joka reagoi suhdanteisiin sekä sitovansa menolisäyksiään työllisyysasteen nousuun mikäli työllisyysaste ei nouse riittävästi menoja voidaan peruuttaa tällaisen epäonnistumisen myöntämiseen en usko hallituksen hevillä suostuvan työllisyysasteen nostossa onkin paljon pelissä ja osin onnistuminen on symbolista hallituksella on vahva intressi tarrautua tuohon yksinkertaiseen lukemaan sen sijaan että se välttämättä tarkastelisi oleellisempia työllisyyden osia on erittäin merkittävää millaisissa töissä ihmiset käyvät kuinka usein keitä ihmiset ovat ja tulevatko he palkallaan toimeen kun hallitus lisää palkkatukea ja tukityöllistämistä ja saa riittävän määrän työmarkkinoiden ulkopuolella olevia joka kuukausi muutamaksi tunniksi töihin se saa työllisyysasteen nousemaan riittävän korkealle julkinen talous ei työllisyydestä kuitenkaan hyödy hallituksen alueellisten työllistämiskokeilujen kohderyhmään kuuluvat ensinnäkin työnhakijat jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan he ovat yleensä pitkäaikaistyöttömiä kouluttamattomia tai vähän koulutettuja toisekseen kohderyhmään kuuluvat alle kolmekymmentä vuotiaat työnhakijat kolmanneksi ryhmään kuuluvat kaikki työttömät tai työvoimapalveluissa olevat maahanmuuttajat tiedämme tilastojen perusteella että erityisesti tietyissä maahanmuuttajaryhmissä työllisyys on hyvin alhaista ja työttömyys korkeaa on selvää että näitä ryhmiä tukityöllistämällä tai kouluttamalla työllisyysaste nousee tämä on sosiaalipolitiikkaa ei kestävä työllisyystoimi eikä sitä pitäisi sekoittaa julkisen talouden tasapainottamiseksi vaadittaviin toimiin ylipäätänsä sellaisen väestön joka ei tule itsenäisesti työllistymään ei ole järkevää arvoisa puhemies palkkatuetusta työstä hyvin harvoin työllistytään avoimille markkinoille kuntakokeilut maksavat eikä niistä välttämättä ole muuta hyötyä kuin juuri se mihin aluksi viittasin työllisyysastetta saadaan nostettua asiassa on tietysti inhimillinen puolensa mikäli ihminen saa mielekkyyttä ja toimivan yhteisön elämäänsä hyvä mutta liian usein kuulee aivan päinvastaista kursseja ja työllistämistoimia jotka ovat pakkopullaa joista ei ole mitään hyötyä jotka ovat naurettavia alentavia byrokraattisia ja jopa kiusantekoa olen saanut kuulla varsin paljon kansalaisten kokemuksia erilaisista työllistämistoimista ja kursseista ympäri suomen erityisesti yksityisten toimijoiden järjestämästä toiminnasta usein muuten samojen jotka osallistuvat myös kotouttamiseen kuulee joskus melko uskomattomiakin asioita vai mitä siitä että ihmisen pitää kirjoittaa vaitiolovelvollisuus jotta hän ei kertoisi kenellekään miten huono kurssi on ollut entä siitä että ihan hyvältä kuulostavalla kurssilla ei ollutkaan lainkaan ohjaajia mutta pöydällä oli kuplamuovia jota kuulemma saisi paukutella siinä päivän kulumista odotellessa ei niin sanotussa työllistämisessä tai kurssituksessa ei ole mitään järkeä kenellekään muulle kuin mahdollisesti sille firmalle joka näistä nettoaa arvoisa puhemies en haluaisi olla pessimistinen toivon todella että hallitus ymmärtää että työllisyysastetta kannattaa ensisijaisesti nostaa huolehtimalla siitä että yrityksillä on mahdollisuuksia kasvaa ja tuottaa investoida ja palkata näin synnytetään tuottavaa työtä josta saatavalla palkalla ihminen tulee toimeen ja maksaa veroja toisaalta työpaikat joihin ei vaadita koulutusta vähenevät hurjaa vauhtia rakennemuutosta kiihdyttävät digitalisaatio ja automatisaatio kun kyse on verorahoin toteutettavista työllistämistoimista vähin mitä meidän pitää vaatia on että hallitus tutkii kuntakokeilujen ja palkkatuen kustannus hyöty vaikutukset selvät konkreettiset seuraukset vertaa näitä ryhmiin jotka eivät ole osallistuneet toimiin ja määrittää toimien mahdolliset syrjäytymistä ehkäisevät vaikutukset myös euromääräisesti eikä vain kyselytutkimuksin

kunnioitettu puhemies

nämä leikkaukset eivät mutta katsoimme ne kuitenkin välttämättömiksi jotta suomen suunta saatiin käännettyä tämän vuoksi onkin erityisen hienoa että nyt kun kivijalka on saatu vankemmaksi hallituksen budjetti vuodelle kaksituhattakaksikymmentä tuo paljon hyvää erityisesti pienituloisille toinen mieluisa puheenaihe on aluepolitiikka keskusta haluaa että koko maa pidetään kehityksessä mukana edustaja kiviranta nosti keskustan ryhmäpuheessa esiin että budjetissa tunnistetaan ja tunnustetaan toden teolla ensimmäisen kerran niin sanottujen seutukaupunkien merkitys suomen pärjäämiselle se on osoitus siitä että hallitus näkee koko suomen läpi monessa maakuntakeskuksessa on myös asetettu suuria odotuksia hallituksen toimille niin etelä pohjanmaalla etelä pohjanmaalla luotetaan että hallitus kohdistaa katseensa niin perusväylänpitoon valtateihin päärataan kuin alueelliseen korkeakoulupolitiikkaan sillä asennolla että etelä pohjanmaa kiittää

kirjattu lupaus korvata täysimääräisesti uusista velvoitteista aiheutuvat rasitukset kunnille olen ilolla laittanut merkille että myös kuntatalouden suurin murheenkryyni sote uudistus on uskallettu nostaa esiin sotesta puhumalla tuskin on enää irtopisteitä saatavissa

suomen talouden suunnanmuutos ja parantuneet työllisyysluvut näkyvät myös siinä että koulutus ja osaaminen on nostettu jalustalle ja se tehdäänkin kovalla rytinällä tämä hallitus on sivistyshallitus opiskelijoiden asemaa parannetaan koulutuksen ja kasvatuksen perustuksia vahvistetaan aina varhaiskasvatuksesta huippututkimukseen koulutus on parasta investointia tulevaisuuteen juuri se on tämän hallituksen suuri oivallus emme voi kuitenkaan vain odottelemaan näiden investointien hyötyjä työllisyyttä on parannettava ja valtiontalous on saatava tasapainoon tämä vaatii jatkuvaa keskustelua ja rivakoita toimia näitä toimia tulee tehdä kaikella tarmolla ja kaikella viisaudella arvoisa puhemies olen täällä salissa tänään huomannut että myös räväkkä ja räiskyvä keskustelu vie asioita eteenpäin kansanedustajan työhön kuuluu niin väittely kuin yhteistyön tekeminen oleellisinta eivät ole kuitenkaan puheet vaan teot sillä tiellä tämä hallitus nyt on tekemässä tekoja hyvin tässä käy

arvoisa puhemies tämä hallitus vie suomen uudelle vuosikymmenelle kaventamalla tuloeroja tukemalla työttömiä työllistymään parantamalla perusturvaa ja tekemällä pitkälle katsovia koulutusjärjestelmän uudistuksia nämä ovat ensi vuoden budjetista löytyviä konkreettisia tekoja ja panostuksia ihmisten arkeen ne kertovat siitä että hallitus on oikeudenmukainen solidaarinen ihmisiin luottava ja tulevaisuuteen katsova ensi vuoden budjetti siis kaventaa tuloeroja veroihin ja etuisuuksiin tehtävät muutokset lisäävät käteenjäävää tuloa eniten pienituloisilla mikä on oikein ja oikeudenmukaista kuitenkin peräti seitsemälläkymmenellä prosentilla suomalaisista tilanne on se että käytettävissä olevat tulot nousevat suuri muutos näkyvillä myös työllisyyspolitiikassa tämä hallitus ei usko keppiin vaan työllisyyden työllisyyden tukemiseen yksi vasemmistoliiton kynnyskysymyksistä hallitukseen osallistumiselle oli työttömiä kyykyttävän ja ja epäreilun aktiivimallin purkaminen aktiivimalli onkin historiaa heti ensi vuoden alusta lähtien ja sitä ei kyllä tule ikävä työttömien elämäntilanteet ja syyt työttömyyteen ovat hyvin moninaisia joten niihin voi puuttua vain yksilöllisillä ratkaisuilla tämän hallituksen työllisyyspolitiikan kulmakiviä ovatkin muun muassa nykyistä yksilöllisemmät palvelut ja palkkatuen käytön lisääminen meidän tavoitteenamme on että yhä useampi osatyökykyinen ja pitkäaikaistyötön saa työpaikan tai pääsee osallistumaan koulutukseen osallisuuden edistäminen parasta työllisyyspolitiikkaa ei keppipolitiikka arvoisa puhemies ensi vuoden budjetissa minua erityisesti ilahduttaa perusturvan ja pienimpien eläkkeiden parantaminen takuueläke nousee viisikymmentä euroa kuukaudessa ja kansaneläke kolmekymmentäneljä euroa kuukaudessa ja perusturvaan tehdään kahdenkymmenen euron tasokorotus on merkittävä käänne politiikassa että neljän vuoden tauon jälkeen etuuksiin tehdään indeksikorotukset on mustaa valkoisella konkreettisia lukuja siitä kuinka ihmisten taloudellista tilannetta parannetaan ympäripyöreiden lupausten sijasta me toimimme emme vain puhu me tiedämme tutkimuksista että erityisesti köyhyysvaarassa ovat yksinhuoltajaperheet ja monilapsiset perheet sen takia hallitus korottaakin juuri lapsilisän yksinhuoltajakorotusta sekä neljännestä ja viidennestä lapsesta saatavaa lapsilisää me siis kuuntelemme todella mitä tutkijat ja muut asiantuntijat meille näistä asioista kertovat ja toimimme sen mukaan näin tehdään järkevää ja oikeudenmukaista politiikkaa ja huomioidaan päätösten lapsivaikutukset siitä että lapsivaikutusten arviointi ei ole tälle hallitukselle pelkkää sanahelinää kertoo myös moni koulutuspolitiikan päätös ensi elokuussa palautetaan subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus mikä on merkittävää lasten yhdenvertaisuuden kannalta tämä hallitus on jo ensi vuoden budjetissaan huomioinut tutkijoiden ja vasemmiston pitkäaikaisen huolen siitä että lasten taustan vaikutus oppimistuloksiin on alkanut taas kasvaa me panostamme varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatua ja tasa arvoa parantaviin hankkeisiin koulutuksellinen tasa arvo on tämän hallituksen koulutuspolitiikan punainen lanka arvoisa puhemies raahesta tulevana kansanedustajana koen konkreettisesti sen että suomi on pitkien välimatkojen maa olen iloinen siitä että hallitus lupaa perusväylänpitoon korotuksen tämä on tärkeää paitsi liikkumisen myös liikenneturvallisuuden kannalta lisäksi ilmastonmuutoksen torjumiseksi panostukset joukkoliikenteeseen koko maassa ovat tärkeä kysymys hallitus panostaa vähäpäästöiseen liikenteeseen ja edistää suuria ratahankkeita myös tässä on näkyvissä se että hallitus panostaa pitkälle tulevaisuuteen lyhytnäköisten leikkausten sijasta ensi vuoden budjetti on kansanrintamahallituksen ensimmäinen se katsoo tulevaisuuteen se uskoo suomalaiseen osaamiseen ja suomen mahdollisuuksiin tämä hallitus on käärinyt hihat ja ryhtynyt toimeen nyt toteutetaan perhevapaauudistus sote ja sosiaaliturvan kokonaisuudistus ja laaditaan kansallinen lapsistrategia tälle hallitukselle on tärkeää että uudistusten keskiössä on ihminen se tavallinen kansalainen eikä voittoa tavoittelevat pörssiyhtiöt tälle hallitukselle on tärkeää että koko suomi pidetään elinvoimaisena ja elämisen mahdollisuudet ja palvelut turvataan myös harvaan asutulla maaseudulla kiitoksia sanna marinin hallitukselle

arvoisa herra puhemies

semmoisia huonompiakin puolia tässä kirjassa on tosi mainioita asioita tosin on siellä puutteitakin suurin puute on se että suomalaiset ja suomi eivät ole aina etusijalla hoitajamitoituksen toteuttaminen ontuu hallitus keikahti samaan aikaan hoitajamitoitusta ei noin vain tullutkaan valitettavasti näyttää siltä että luvatut asiat vähän jauhavat paikallaan tarvitaan terveydenhuollon koulutuspaikkoja omaishoito ja vanhustenhoito tarvitsevat rahaa olisin toki toivonut nyt pikana muodostettu uusi marinin hallitus olisi tehnyt omaishoidon palkkiosta kokonaan verotonta eläkkeitä kyllä vähän korotetaan totta kai se on hyvä asia mutta paljon puhutusta satasen korotuksesta ei ole tietoakaan tosin samaan aikaan hallitus näyttää ottavan eläkeläisiltä jopa kotitalousvähennystä peukaloidaan se on valitettavaa sillä eläkeläiset ja vanhukset ovat tätä kovasti hyödyntäneet he ihan tavalliset ihmiset korotus tuntuu ihan tavallisten ihmisten arjessa kuljetuskustannuksiin se vaikuttaa se on selvää huolestuttavaa on myös hallituksen ukaasi että jos nämä esimerkiksi työllisyyteen suunnitellut jutut eivät toteudukaan niin sitten tarkastellaan ja taas leikataan jos hallitus ei siis itse saa tehtyä mitä lupaa ottaa se kansalta epäonnistuminen siirrettäisiin kansan maksettavaksi tähän mennessä näytä hirveän lupaavalle koska jo eu on tähän hallituksen taloudenhoitoon puuttunut eikä siltä ole tainnut kehuja hallitukselle tulla päinvastoin ilmastoasioissa kyllä ajetaan satasta viidenkympin alueella tuntuu sille että ei nähdä kokonaisuutta on hiukan eriskummallista ja perin oudoksuttavaakin että me suomalaiset maksamme kallista hintaa ja maat joista tulee runsaasti päästöjä voivat olla melkoisia melkoisia vapaamatkustajia suomalaisia kuritetaan olisi parempi ymmärtää se että meidän maamme on pitkien etäisyyksien maa oikeasti haasteelliset sääolosuhteet olen huolestunut siitä kuinka tavallinen kansalainen joutuu maksamaan pitkien matkojen kylmien talvien aiheuttamien kustannusten lisäksi vielä kunnianhimoisuudesta ilmastoasioissa juuri tullut suomen pankin ennustus on myös huolestuttavaa kuultavaa suomen pankki ennakoi ensi vuodesta että talouskasvu hidastuu talouskasvun vaimentuminen on myös suomen pankin ennustama kuten myös luottamus tulevaisuuden talouteen horjuu ja pahasti horjuukin suomen kilpailukyky yrittäjyys ja suomalaiset ovat tämän hallituksen tekemän budjetin maksajina hyvä uudistunut hallitus voisitte poistaa edes polttoaineverojen korotukset se auttaisi koko suomea tämä budjettikirja kuitenkin tuntuu olevan hiukan höttöisellä pohjalla pitäisi olla selvä hinta asioille ja tietää millä mikäkin aiotaan rahoittaa nyt jää liian paljon auki kysymyksiä

arvoisa puhemies

tavoitteeksi on aivan oikein asetettu työllisyysasteen nostaminen seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin ja julkisen talouden tasapaino mutta miksi ihmeessä hallitus ei tartu heti jämäkästi tekoihin näiden tavoitteiden saavuttamiseksi päinvastoin ensi vuoden budjetti merkitsee sitä että otetaan lisää velkaa ja jopa vähennetään työpaikkojen määrää viidellätuhannella tämä on käsittämätöntä tilanteessa jossa suomen pankki juuri tänään kertoi julkisen talouden näkymien heikentyneen työllisyysasteen nostaminen on kriittisen tärkeää hyvinvoinnin ylläpitämiseksi sen me kaikki tiedämme työryhmiin on kuitenkin vedottu jo kuukausia jos hallitus ei saa aikaiseksi vaikuttavia työllisyystoimia niin olemme jo aiemmin tarjonneet käyttöön kokoomuksen työllisyystoimien listaa valmiina keinoja noin kuudenkymmenentuhannen työpaikan luomiseksi olennaista on ymmärtää että yksi tai kaksi temppua ei riitä vaan tarvitaan laaja alaisia toimia ja siksi toivoisin kaikilta avointa suhtautumista ratkaisuihin ja ja eri toimien harkintaa avoimelta ja puhtaalta pöydältä hallituksen budjettia leimaa laajemminkin tällainen ristiriita lupausten ja tekojen välillä vanhustenhoitoon on luvattu mitoituksia mutta missä ovat tarvittavat hoitajat ja miksi rahat uupuvat budjetista kokoomus esitti vaihtoehtobudjetissaan välittömiä lisäyksiä niin ympärivuorokautiseen hoitoon kuin kotihoitoonkin samoin ilmastonmuutos aikamme keskeisin tulevaisuuden haaste on kirjattu komeasti hallitusohjelmaan ensimmäiseksi sanaksi mutta missä ovat konkreettiset vaikuttavat toimet koulutuksen puolelle olisin toivonut ensi vuoden budjettiin enemmän pysyväisluonteisia ratkaisuja hallituksen koulutuspanostukset ovat määräaikaisia eivät pysyviä rahoituksen pysyvyyden ohella tarvitsisimme oikea aikaista tukea koko koulupolulle varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle myöskin tulevaisuusinvestoinneista on puhuttu kauniisti mutta niihin varatut rahat valuvat käyttötalouden pysyvien menojen paikkaamiseen miksei panosteta rohkeasti suomen tulevaisuuden edellytyksiä vahvistaviin kohteisiin kokoomus tekisi aitoja tulevaisuusinvestointeja sijoittamalla kyseiset tulevaisuusinvestointeihin varatut kolme miljardia korkeakoulujen pääomitukseen ja nopeisiin liikenneyhteyksiin tässä vain muutama esimerkki suuri ristiriita on siinä että hallitukselta puuttuvat keinot sinänsä hyvien tavoitteiden saavuttamiseksi arvoisa hallitus budjetti on keskeinen välineenne ohjata toimintaa tavoitteiden suuntaan ja varmistaa tavoitteiden saavuttaminen käyttäkää sitä pyydämme tekoja lopuksi nostan esiin pari ilonaihetta opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalalta lukutaito muodostaa perustan kaikelle muulle oppimiselle ja erityisesti poikien osalta huolena on ollut lukutaidon kehittyminen tänä päivänä siksi olen erityisen iloinen että meidän pirkanmaalaisten kansanedustajien yhteinen talousarvioaloite lastenkirjainstituutin rahoituksesta on otettu mukaan tänne pohjaan ja että hallituksen talousarvioon on muutenkin tehty lisäyksiä lukutaidon edistämiseen pidän sitä hyvin tärkeänä tämän kasvavan ikäluokan tulevaisuuden kannalta pirkanmaan ja teatteripääkaupunki tampereen osalta olen iloinen paitsi teattereiden rahoituksesta myöskin siitä että tampereen oopperalle ollaan osoittamassa pientä lisärahoitusta kulttuuri on keskeinen vetovoima ja ja hyvinvointitekijä ja siihen kannattaa panostaa kiitos

arvoisa herra puhemies osaaminen on suomen tärkein voimavara kansainvälisessä kilpailussa näin ollen koulutukseen ja jokaisen yksilön eritoten lasten hyvinvoinnin tukemiseen panostaminen on pohja kaikkien muiden toimialojen tehokkuudelle ja tuottavuudelle koulutukseen panostaminen on aina sijoitus tulevaisuuteen ja siten erittäin kannatettavaa mutta tällä hetkellä sinne ohjattavat lisäresurssit nojaavat liikaa määräaikaisten hankeavustusten varaan etenkin ammatillisen koulutuksen ja perusopetuksen osalta määräaikainen lisärahoitus on ongelmallista sillä se ei mahdollista pitkäaikaista ja suunnitelmallista toiminnan kehittämistä hallituskauden merkittävin rakenneuudistus on oppivelvollisuusiän nosto kahdeksaantoista vuoteen oppivelvollisuuden laajentamisen vaikutuksia ja kustannuksia on tutkittava äärimmäisen tarkasti tästä yksi tärkeimmistä on varmasti perusopetuksen vahvistaminen sillä jos lapsilla ja nuorilla ei ole valmiutta oppia tai vaaditut perustaidot eivät ole tarvittavalla tasolla on selvää ettei oppivelvollisuusiän noston halutuista hyvistä vaikutuksista päästä nauttimaan perustaitojen varmistaminen jokaiselle peruskoulun jättävälle nuorelle ei nykyisellään toteudu heikot perustaidot omaavien oppilaiden osuus on kasvanut ja osaamiserot sukupuolten ja sosioekonomisten ryhmien välillä ovat ilmeiset kuten uusin pisa tutkimus osoittaa on siis vahvat perusteet sanoa ettei nykyinen tukemme riitä esimerkiksi laskevien oppimistulosten kääntämiseksi ehdotettu kertaluontoinen viiden miljoonan euron lisäpanostus maksuttomien harrastusmahdollisuuksien edistämiseen koulupäivän yhteydessä on tutkitun tiedon valossa erittäin ennalta ehkäisevä investointi ottaen kuitenkin huomioon että vuonna kaksituhattakahdeksantoista peruskoulun oppilasmäärä oli viisisataakuusikymmentätuhattaviisisataa oppilasta on osoitettu määräraha vajaat yhdeksän euroa vuodessa oppilasta kohden täysin riittämätön jos vertaamme asiaa vaikkapa islantiin missä asian hoitoon on vuodesta kaksituhattaseitsemäntoista asti panostettu noin neljäsataa euroa oppilasta kohden

tässäkin ennaltaehkäisy olisi paljon halvempaa kuin jo syntyneiden ongelmien korjaaminen

tapasin tänään tuossa eduskuntatalon edessä nuoren helsinkiläisen äidin ja hänen vajaan vuoden ikäisen lapsensa juttelimme muista asioista mutta huomasin sen että sekä äiti että lapsi näyttivät hyvin tyytyväisiltä ja hyvinvoivilta lapsen katse kertoi luottamuksesta tätä meidän on yhteiskunnassamme edelleen vahvistettava että kaikkien lasten katseessa voisi näkyä luottamus tähän hetkeen tulevaisuuteen valtion talousarvioesitys jota nyt käsittelemme on kirjana väriltään keltainen keltainen on ilon toivon ja valon väri keskustalle on erittäin tärkeää että teemme myönteistä toivoa vahvistavaa politiikkaa perheiden kannalta tämä talousarvioesitys on erittäin rohkaiseva lapsiperheissä meillä on nykyisyys myös tulevaisuus lasten nuorten ja perheiden kannalta talousarvioesitys on hyvin toivoa luova hallituksen viesti on vahva kannattaa perustaa perhe kannattaa käydä koulua ja opiskella kannattaa tehdä työtä hallituksen viesti on ihmisyyden viesti heikoimmassa asemassa olevista pidetään huolta me vahvistamme monin tavoin huolenpitoa me myös rohkaisemme nousemaan ja rakentamaan omaa elämää arvoisa puhemies lapsiperheköyhyys maamme vakavimpia ongelmia nyt hallitus tarttuu siihen nostamme yksinhuoltajien ja monilapsisten perheiden lapsilisiä korotamme sipilän hallituksen käyttöön ottaman opintotuen huoltajakorotusta sekä pienimpiä vanhempainpäivärahoja tärkeää on myös se että perheet voivat nyt huokaista helpotuksesta kun hallitus on päättänyt että perhevapaauudistus tehdään perheiden näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä että kotihoidon tukea ei heikennetä perheet saavat vapaasti valita lastensa hoitomuodon samalla päiväkotien ryhmäkokoja pienennetään tämä kirjamme kertoo sen että hallitus on pienten ihmisten asialla ja tekee konkreettisia vaikuttavia toimenpiteitä sen hyväksi budjetti vahvistaa toivoa arvoisa puhemies lapsi on itsessään arvokas ainutlaatuinen eikä kenenkään ihmisen arvoa voi missään tapauksessa eikä missään tilanteissa mitata rahassa kuitenkin on huomattava se että lapsi ja lapsiperhe ovat yhteiskunnalle erittäin tuottoisa sijoitus lapsiperheistä meille varttuu uusia työntekijöitä isänmaan rakentajia lapset ovat yhteiskuntamme aurinko joka antaa elämäämme valoa ja toivoa lapsiperheisiin kannattaa sijoittaa siksi on erityisen arvokasta hallitus jatkaa lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmaa jonka yhtenä tavoitteena on vahvistaa lapsiperheiden konkreettista arjen tukea kotipalvelun muodossa arvoisa puhemies valtiovarainministeriön laskelman mukaan hallituksen budjetti kasvattaa ensi vuonna enemmistön suomalaisista käteenjääviä tuloja tässä vaiheessa voimme todeta että toivoa on valoa on iloa on pidetään toisistamme huolta hyvää joulua

arvoisa puhemies

tehdä johtopäätöksiä jotka eivät pidä paikkaansa tai tai käytetä ylipäätään totuutta säästeliäästi täällä on jännä mielenkiintoinen päivä tänään täällä on isoja asioita ollut esillä ihan ensimmäiseksi tänä päivänä hyväksyimme uuden hallituksen sanna marinin hallituksen hallitusohjelman ja nyt me käsittelemme

budjettiesitystä joka joka pohjautuu suoraan tuohon hallitusohjelmaan on mielenkiintoista katsoa opposition antamien epäluottamuslauseiden sisältöjä suhteessa tähän budjettiesitykseen jolloin näkyy tämä merkillinen epäsuhta asioiden tarkastelukulmassa kokoomuksen ja kristillisdemokraattien tekemässä epäluottamuslause esityksessä tuohon hallitusohjelmaan todetaan näin tämä hallitusohjelma siis sanna marinin hallituksen ohjelma ei kannusta suomalaisia ahkeruuteen ja itsensä kehittämiseen minkä vuoksi hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta näin järeä toteamus ei nauti eduskunnan luottamusta koska hallitusohjelma ja nyt tämä budjettiesitys joka tässä meillä on käsillä joka tietysti sitä realisoi niin ei kannusta suomalaisia ahkeruuteen ja itsensä kehittämiseen hallitusohjelma joka kautta linjan kaikilla kaikilla koulutusasteilla kasvattaa rahoitusta voimakkaasti ja nimenomaan kaikilla koulutusasteilla tämä johtopäätös siitä että ei ei kannusta itsensä kehittämiseen tuntuu ilmaan ampumiselta ja siinä mielessä heikentää poliittista uskottavuutta sama koskee tätä perussuomalaisten vastaavaa epäluottamuslausetta ja siellä todetaan näin ei vastaa sosiaali ja terveyspalveluita tarvitsevien kansalaistemme tarpeisiin eikä paranna useimpien kansalaisten arkea tältä pohjalta epäluottamuslause tämä poliittinen retoriikka poliittinen tapa argumentoida tuntuu ilmaan ampumiselta tilanteessa jossa ei kuulemma vastata sote ja terveyspalveluita tarvitsevien kansalaistemme tarpeisiin vaikka tämä hallitusohjelma painottaa vahvasti vahvasti pienimpiä eläkkeitä perusturvaan tehdään merkittäviä korotuksia indeksikorotukset toteutetaan kaikilla osa alueilla täysimääräisesti opintotukea kehitetään lapsilisiin sijoitetaan enemmän ja tätä kautta selkeästi parannetaan sosiaali ja terveyspalveluista riippuvaisten ihmisten ihmisten arkea

arvoisa puhemies on todella harmi että meillä ei ole täällä ministereitä paikalla kuulemassa tietysti tämä käytäntö on mennyt sellaiseksi nykyisin että ollaan vain se hetki mikä on varattu olen aikaisemminkin siitä puhunut viime kaudella ymmärrän sen oikein hyvin mutta kun ministerit olisivat paikalla niin silloin pystyisi keskustelemaan ja ja evästämään ministereitä mutta niin kuin tiedämme niin niin nykyään käytäntö on toinen harmittavaa vain oli tietysti äsken se että että kun meillä oli ministerit paikalla niin debattia ei ollut kuin kolmekymmentäviisi minuuttia ja ja kaksi ministeriä yleensä niissä on aina kahden tunnin aika kahdelle ministerille ja se käytetään debattiin siitä aion huomenna puhemiesneuvostossa kyllä hyvin vakavan keskustelun

näin ei voi jatkua ei kerta kaikkiaan mutta oma puheenvuoroni koskee oppivelvollisuusiän nostoa tästä ollaan tietysti montaa mieltä mutta mutta mielestäni mielestäni se ei ole oikea ratkaisu mielestäni oppivelvollisuuden iän nosto ei todellakaan ratkaise niitä ongelmia mitä meillä tällä hetkellä on suomalainen koulutusjärjestelmä on mahdottoman hyvä sinänsä meillä on kuitenkin siellä ongelmia siellä on nivelvaiheessa ongelmia siellä on myöskin koulupudokkaita toisella asteella yksi viidesosa meillä on myöskin monia

tuhansia siis noin kuusituhatta nuorta jotka päättävät peruskoulun ilman riittäviä kirjallisia ja matemaattisia valmiuksia ja sitten meillä on vielä ongelmia mielenterveysongelmia ynnä muita ja niistä aion nyt tässä puhua siitä syystä että katsoisin että jos rahaa on käytettävissä noin sata miljoonaa se tulisi laittaa sinne varhaisempaan vaiheeseen ja korjata niitä niitä ongelmia mitä meillä tällä hetkellä on

ja koulupudokkuuden ennaltaehkäisemiseksi hallituspuolueethan ovat sitoutuneet oppivelvollisuuden pidentämiseen kahdeksaantoista ikävuoteen sekä maksuttomaan toisen asteen toteuttamiseen koulutuksen lisäresurssit heitetään mielestäni hukkaan jos ongelmiin ei kuitenkaan puututa ajoissa olemme tästä perussuomalaisten sivistysvaliokunnan jäsenten kanssa ottaneet myöskin ihan kannanoton joka vuosi jopa kuusituhatta nuorta päättää peruskoulun ilman riittäviä kirjallisia ja matemaattisia valmiuksia tuhannet nuoret ovat joka vuosi vaarassa jäädä yhteiskunnasta syrjään taustalla on usein myös muita ongelmia monet oppilaat kärsivät esimerkiksi keskittymishäiriöistä lukihäiriöistä erilaisista oppimisvaikeuksista ja myöskin mielenterveysongelmia meillä on opettajana en kannata ajatusta oppivelvollisuusiän pidentämisestä kyseinen toimenpide ei nimittäin korjaa niitä ongelmia

joita sillä pyritään korjaamaan jos peruskoulussa olevia ongelmia katsotaan läpi sormien ongelmat kasautuvat toiselle asteelle erityisesti sinne ammatilliseen koulutukseen myöskin lukiokoulutuksessa on tällä hetkellä joillain opiskelijoilla ongelmia itse kun olen toiminut tuolla ammatillisen koulutuksen opettajana niin erittäin vakavana asiana jos ammatilliseen koulutukseen lähdetään heikoilla perustaidoilla kyllä perusopetuksen peruskoulutuksen tulee antaa lukutaidon laskemistaidon ja ja myöskin kirjoitustaidon tarvitsemme oikea aikaista tukea sekä panostusta varhaisiin vuosiin ja peruskouluun oppivelvollisuusiän pidentäminen on mekaaninen toimenpide jolla ei itsestään varmisteta sitä että opiskelijat saavuttavat koulutuksen aikana riittävän osaamisen myöhempää koulutuspolkua ja työelämää varten tarvitsemme panostuksia nuorten hyvinvointiin matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin oppilas ja opiskelijahuoltoon ja erityiseen tukeen pisa tutkimukset jotka juuri tulivat tässä olivat sinänsä hyviä ja oli hieno asia huomata jälleen kerran se että suomi on maa jossa nimenomaan se hyvinvointi ja tyytyväisyys elämään ja ja ne oppimistulokset korreloivat keskenään siitä syystä kun on tällainen tieto meidän kannattaa satsata siihen hyvinvointiin se lisää niitä oppimistuloksia tarvitsemme panostuksia tosiaan monipuolisesti hyvinvointiin ja tällä hetkellä valitettavasti nyt näistä rahoista kohdennetaan sinne oppivelvollisuusiän pidentämiseen ja ja se ei välttämättä ole järkevää asiantuntijanäkemyksenkin mukaan oppivelvollisuusiän pidentäminen ei ole vaikuttava tapa puuttua lasten ja nuorten syrjäytymiseen ja koulupudokkuuteen siihen varatut resurssit ovat myös niin pienet että uhkana on koulutuksen laadun heikkeneminen sen sijaan että panostettaisiin opetukseen ja oppimisen tukeen maksetaan koulukirjat myös varakkaille lapsille nämä ovat sellaisia asioita jotka ovat mielestäni arvovalintoja mielestäni pitäisi satsata nimenomaan toisella asteellakin näihin köyhimpiin perheisiin kiitos

arvoisa puhemies

hallituksen ensimmäinen budjettiesitys joka pohjautuu keväällä yhdessä tehtyyn hallitusohjelmaamme viime aikojen myllerrykset hallituksen vaihtumisineen ja al holin tilanteineen ovat jättäneet varjoonsa sen että meillä on maassa edelleenkin hyvä hallitusohjelma joka parantaa monen tavallisen ihmisen arkea muutoksia nykyiseen tilanteeseen kaipaa kipeästi myös kuntatalous suurin odotetuin ja eniten kuntatalouteen vaikuttava uudistus on sote uudistus suurin osa meistä täällä salissa istuvista päättäjistä on myös kuntapäättäjiä tiedän edelliseltä vaalikaudelta kuinka turhauttavaa oli seurata tvn välityksellä kotona kuinka asiat eivät täällä talossa kerta kaikkiaan edenneet nyt tilanne on kriisiytynyt kunnissa tästä edelleen eteenpäin voin kuvitella tämän eduskunnan hallituksen ja opposition välinen mesoaminen näyttää niin kuntapäättäjien kuin kuntien palveluita tarvitsevien kuntalaistenkin silmissä varmaan tänäänkin katsottiin silmät suurina tätä keskustelua täällä salissa hallitusohjelmassa on paljon muitakin ihmisten perusarkeen vaikuttavia asioita kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilanne paranee suhteessa eniten keskusta lupasi viime vaalikaudella laittaa talouden kuntoon ja sen jälkeen parantaa kansalaisten asemaa pelkkien leikkausten sijaan tullaan tekemään hallitus nostaa yksinhuoltajien ja monilapsisten perheiden lapsilisiä ja helpottaa opiskelevien vanhempien toimeentuloa sekä korottaa pienimpiä vanhempain ja sairauspäivärahoja ei pidä unohtaa sitäkään että perusturvan parantaminen lisää myös kansalaisten ostovoimaa ja vaikuttaa näin positiivisesti yritysten yritysten liiketoimintaan tämä puolestaan tuo lisää palveluja kasvaville markkinoille tai mahdollistaa edes nykyisten palveluiden säilymisen kunnassa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tuetaan esimerkiksi lisäämällä finlandin rahoitusta mahdollistamalla tuplapoistojen tekeminen laite ja koneinvestoinneista kaikilla toimialoilla sekä takaamalla valtion toimesta yksityisten lainoja aiempia suuremmalla osuudella työntekijäpulaa ja kohtaanto ongelmaa helpotetaan monin eri tavoin osaavien ammattilaisten pulaa helpotetaan esimerkiksi lisäämällä opettajia ammatilliseen koulutukseen ja korkeakoulujen perusrahoitusta lisätään koko suomessa arvoisa puhemies että hallitus panostaa liikenneinfrahankkeisiin ja samalla tätä kautta aluekehitykseen koko maassa kolmesataa miljoonaa euroa lisää perusväylänpitoon on merkittävä summa rahaa myös kahdenkymmenen miljoonan euron yksityistiepotti on merkittävä parannus vanhaan liikennehankkeet pitävät tiet liikkumiskelpoisina ja ja työllistävät myös paikallisia rakentajia niitä toteutettaessa hallituksen tärkeänä tavoitteena on vähentää työttömyyttä edelleen kuusikymmentätuhatta työtöntä vähemmän on hallituksen tavoite ja keskusta perää toimia työllisyyden parantamiseksi samalla me varmistamme että kaikille näille hyville uudistuksille tulee löytymään rahoitus yhtenä tärkeänä keinona tähän on paikallisen sopimisen lisääminen toivonkin että myös työmarkkinajärjestöt lähtevät vakavissaan mukaan sopimaan suomea nostavia ratkaisuja arvoisa puhemies mielestäni tämä ensimmäinen talousarvioesitys on arvovalinnaltaan tasapuolinen

näinä aikoina kun talous näyttää heikolta eivätkä ennusteetkaan lupaavilta helppo sortua ajattelemaan että tie ulos näin ei kuitenkaan ole jos tulevaisuudelta viedään mahdollisuudet kehittyä ja kasvaa niin mitä on odotettavissa hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee nyt puolustajiansa kovemmin kuin koskaan ja siihen työhön tämä hallitus on valmis panostamaan edessämme on tänään hallituksen talousarvioesitys vuodelle kaksituhattakaksikymmentä budjetti tukee pääministeri marinin tulevaisuuteen katsovaa ja kunnianhimoista hallitusohjelmaa taloudellisesti haastavina aikoina oikeudenmukaisuutta tarvitaan niin sosiaalisesti kuin taloudellisestikin ihmisille on löydyttävä työtä ja jokaisella oikeus tulla toimeen meillä ei ole varaa menettää yhtä ainuttakaan ihmistä tai ikäpolvea ja syrjäyttää heitä yhteiskunnasta siksi hallitus on purkanut aktiivimallin leikkurit jotka käytännössä heikensivät työttömien työttömyysturvaa aitojen työllisyysvaikutusten sijaan nyt tulevan vuoden budjetissa epäonnistuneen aktiivimallin tilalle hallitus on budjetoinut palkkatuen lisäämiseksi lisäämiseksi kymmenen miljoonaa euroa ja lisännyt te toimistojen resursseja kolmelle vuodelle kolmekymmentäkolme miljoonaa euroa tämä on kuitenkin vasta alkua sillä vielä paljon on tehtävää työllisyysasteen parantamiseksi hallitus valmistelee parhaillaan työllisyyspakettia jonka tavoitteena on luoda hallituskauden aikana kuusikymmentätuhatta työpaikkaa hallitus haluaa että niiden toimeentuloa parannetaan jotka ovat yhteiskunnassa kaikista heikoimmassa asemassa siksi kaikista köyhimpien eläkeläisten toimeentuloa toimeentuloa parannetaan ensi vuoden alusta takuueläkkeisiin on luvassa viidenkymmenen euron korotus ja kansaneläkkeisiin kolmenkymmenenneljän euron korotus kuukaudessa näillä toimilla parannetaan yli kuudensadantuhannen suomalaisen eläkettä lisäksi valtiovarainministeriön laskelman mukaan vuoden budjetti nostaisi käytettävissä olevia tuloja noin seitsemälläkymmenellä prosentilla suomalaisista etuuksien korotukset ja veromuutokset lisäävät ostovoimaa selvästi eniten pienituloisilla tämä hallitus on vahvasti sitoutunut myös koulutuksen kunnianpalautukseen hallitus palauttaa subjektiivisen päivähoito oikeuden ensi vuoden elokuusta alkaen lisäksi työ oppivelvollisuuden laajentamisen eteen ja aidosti maksuttoman toisen asteen koulutuksen mahdollistamisen eteen on alkanut opiskelijoiden toimeentuloa parannetaan sitomalla opintoraha takaisin indeksiin ja perheellisiä opiskelijoita tuetaan korottamalla opintorahan huoltajakorotusta nostamalla sitä seitsemästäkymmenestäviidestä eurosta sataan euroon nämä ovat tekoja joilla aidosti lisätään tasa arvoa ja vähennetään eriarvoisuutta panostukset koulutukseen eivät nosta työllisyyttä lyhyessä ajassa mutta pitkällä tähtäimellä ne ovat ratkaisevassa asemassa työllisyyden kannalta ensi vuoden budjetilla on myös käänteentekevä vaikutus ympäristön kannalta hallituksen tavoitteena on tavoitteena on ohjata suomi maailman ensimmäiseksi fossiilivapaaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi hallitusohjelman ilmastotavoitteet ja rakenteelliset muutokset joilla edistetään vähähiilistä kierto ja biotaloutta ja puhtaita ratkaisuja luovat kestävää kasvua ja hyvinvointia edistäen myös suomalaisen osaamisen vientimahdollisuuksia siksi tutkimus ja kehitysrahoituksen menoja kasvatetaan ja tukia suunnataan ekologisesti kestävään elinkeinopolitiikkaan merkittävää budjetissa on myös että hallitus on esittänyt luonnonsuojeluun sadan miljoonan euron lisäystä luonnonsuojeluun panostaminen on välttämätöntä jotta ilmastotavoitteisiin päästäisiin ympäristöstä on huolehdittava nyt eikä vasta myöhemmin jotta myös tulevat sukupolvet saavat elää turvallisessa yhteiskunnassa terveinä ja hyvinvoivina suomalaista luontoa ei voi suojella kukaan muu kuin suomalainen on todettua että hallitusohjelma on jopa historiallisen kunnianhimoinen mutta niin sen kuuluukin olla tarvitsemme nyt tulevaisuudentoivoa ja rohkeita ratkaisuja paremman huomisen eteen uskon että tällä hallitusohjelmalla ja tällä budjettiesityksellä jatkamalla pystymme ratkaisut löytämään yhdessä

arvoisa herra puhemies hyvät kollegat ajattelin tulla ihan tänne puhujapönttöön asti koska on kuitenkin merkittävä hallituksen ensimmäinen budjetti tällä viikolla on keskusteltu tiedonannosta välikysymyksestä ja nyt sitten tästä budjetista ja täytyy todeta että minkäänlaista kuhertelukuukautta tai tällaista leppoisaa aloitusta marinin hallitus ei missään nimessä ole saanut eikä varmaan tule myöskään saamaan ehkä kuitenkin kuvaavaa on se että kun hallitus aloitti niin tuolta viron suunnalta perussuomalaisten sisarpuolue ekren puheenjohtaja arvosteli suomen hallitusta kun myyjätytöstä on tullut pääministeri ei ollut kauan tuossa joulukuun kymmenes päivä pohjanmaan kokoomusnaiset tiedotti miten härkälaumasta on siirrytty huulipunahallitukseen ehkä tämä kertoo kuitenkin siitä että kun ohjelmasta ei pilkkuakaan muutettu niin ainoa keino on hyökätä henkilöitä kohtaan onhan nyt kyseessä kuitenkin jo suomessakin kolmas naispääministeri ja muistan kun samanlaista keskustelua käytiin esimerkiksi pääministeri kiviniemen kohdalla kun käsittelimme tätä budjettia ja jo aikaisemmin tiedonantokeskustelussa oli mielenkiintoista kuunnella oppositiota kun esimerkiksi kokoomuksen puheenjohtaja orpo ryhmäpuheenvuoronsa alussa halusi antaa marinin hallitukselle mahdollisuuden mutta päätti puheenvuoronsa esittämällä hallitukselle epäluottamusta samanlainen logiikan puute näkyi myöskin tämän budjetin käsittelyssä debatissa kun useassa puheenvuorossa kehutaan hallituksen asettamia tavoitteita tavoitteita myöskin panostuksia eri aloille mutta sitten kuitenkin ollaan valmiita tietysti esittämään jälleen kerran epäluottamusta jotenkin toivoisi myös oppositiolta kuitenkin sellaisia vaihtoehtoja ja sellaista keskustelua jossa todella haettaisiin myöskin oppositiosta käsin esityksiä joilla suomen suunta saataisiin entistä paremmaksi me olemme niitä esityksiä tehneet ja nyt se budjettikirja teillä kaikilla siellä pöydällä on keskustan osalta täytyy todeta se tai uskon että tämä koskee myös muitakin hallituspuolueita että suurin tavoite tietysti meillä on se että työllisyysaste saadaan nostettua kaikki kivet on käännettävä työllisyysasteen edelleen parantamiseksi uskon että tämä keskustelu ja näiden ratkaisujen hakeminen mikä on koko ajan käynnissä varmasti heti vuodenvaihteen jälkeen jälkeen sen kuin yltyy ja niitä esityksiä myöskin saadaan sitten kevään mittaan tänne se että työllisyysaste saadaan nousuun takaa myös sen että pystymme jatkossakin panostamaan niin koulutukseen perusturvaan kuin eläkeläisten arkeen meitä on kritisoitu siitä että ne lupaukset mitä kevään vaalikentillä on annettu on rikottu mutta varmasti tiedämme että tämä kompromissi mitä tämä hallitusohjelma on saavuttanut on erittäin kunnianhimoinen ja ne tavoitteet ovat erittäin korkealla niitä vaalilupauksia mitä jotkut puolueet ovat esittäneet ei pystytä vielä toteuttamaan mutta kuitenkin suunta on myöskin valittu toivon että kun ensi vuoteen kuljetaan ja tätä budjettikirjaa sitten tuolla käytännössä sovelletaan niin myös opposition riveistä muistettaisiin välillä kiitos näin ennen joulua on hyvä kiittää vuoden tapahtumista ja toivon että myös oppositio muistaa ensi vuonnakin ne hyvät tavoitteet ja ne hyvät asiat mitä budjettikirjaan on laitettu välillähän eduskunnassa poliittinen muisti saattaa olla hyvinkin lyhyt eikä aina muisteta niitä hyviä asioita mutta toivon todella nyt täällä on muutama opposition edustajakin vielä paikalla että ensi vuonna teemme yhdessä näitä hommia ja katsomme että hallitus pääsee tavoitteeseen ja te tietysti oppositiosta myöskin osaltanne kiritätte meitä siinä tavoitteessa mutta myöskin että pystymme näille niin naapurimaan ekren puheenjohtajalle kuin tuonne pohjanmaan kokoomusnaisille osoittamaan että tämä hallitus todella tekee ja toimii ja tämä hallitus todella tulee pääsemään niihin tavoitteisiin joita se on itselleen asettanut

muutos alkaa nyt hallituksen talousarvioesitys ensi vuodelle osoittaa selkeästi että nyt panostetaan koulutukseen hoivaan ja huolenpitoon sekä työn ja kasvun edellytyksiin tämä talousarvioesitys vahvistaa sosiaaliturvan kokonaisuutta joka rakentuu palveluista sekä riittävän toimeentulon turvasta täysimääräiset tarkistukset kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuuksiin aktiivimallin purkaminen sekä pienituloisiin kohdistuvat etuuksien korotukset vähentävät ihmisten eriarvoisuutta ja viimesijaisen toimeentulotuen tarvetta marinin hallituksen talousarvioesityksessä korostuu nyt selkeästi sosiaalinen oikeudenmukaisuus mikä kertoo siitä että tämä hallitus on päättänyt investoida ihmisiin arvoisa puhemies vanhustenhoidon kriisi iski jokaisen suomalaisen tajuntaan viimeistään keväällä ja hätähuutoja oli kuulunut jo kauan ennen siis selvää että lakiin tarvitaan viimeistään nyt sitova hoitajamitoitus on todella hienoa että tähän ratkaisuun ovat nyt kaikki puolueet sitoutuneet sillä jokaiselle ikäihmiselle on taattava ihmisarvoinen hoiva ja huolenpito ja henkilökunnalle on taattava inhimilliset työolot

hallitus panostaa talousarvioesityksessä osaamiseen ja koulutukseen kaikille koulutusasteille ulottuvalla noin kolmensadanviidenkymmenen miljoonan euron kokonaisuudella yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta korotetaan heti ensi vuonna yhteensä kuudellakymmenellä miljoonalla eurolla tämän lisäksi yliopisto ja ammattikorkeakouluindeksi palautetaan mikä lisää edelleen korkeakoulujen rahoitusta kuudellakymmenelläseitsemällä miljoonalla eurolla

helpotetaan muun muassa uudistamalla lupakäytäntöjä sekä luomalla kansainvälisen rekrytoinnin malli jonka kautta rekrytointiprosessit ovat tuloksellisempia ja ottavat myös huomioon reilun työelämän pelisäännöt työttömyysturvaa ja työttömien palveluja uudistetaan siten että palvelut ja työnhakuvelvoite perustuvat jatkossa yksilölliseen työllistämissuunnitelmaan aktiivimalli puretaan ja karenssijärjestelmää uudistetaan työntekijöitä yhdenvertaisemmin kohtelevaksi ja inhimillisemmäksi näillä toimilla hallitus tavoittelee aktivointiasteen kasvattamista ja ottaa suuntaa kohti pohjoismaista työllisyydenhoidon tasoa arvoisa puhemies sanna marinin hallitus huolehtii nyt myös niistä jotka eniten apua elämässään tarvitsevat mikä tärkeintä tämä hallitus ei rahoita näitä uudistuksia eläkekertymiä leikkaamalla ja sosiaaliturvaa heikentämällä kuten kokoomus vaihtoehtobudjetissaan esittää kysymys on arvovalinnoista ja meillä on totta tosiaan nyt eri suunta

arvoisa puhemies marinin hallituksen talousarvioesitys vuodelle kaksituhattakaksikymmentä lähtee toteuttamaan hyvin niitä tavoitteita mitä hallitusohjelma linjaa osaava osallistava suomi sosiaalisesti taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta suomen suunta on muuttumassa oikeudenmukaisempaan tasa arvoisempaan ja inhimillisempään suomalaisen työn ja osaamisen ja osaamisen kasvun pohjaa rakentaen hallituksen talouspolitiikan linja maltillisen elvytyksen ja kasvun tie on tähän taloustilanteeseen juuri oikea se tukee kasvua ja sitä työllisyystavoitetta minkä hallitus on asettanut elvytykseen ja kasvuun liittyy myös viime kevään merkittävät infrapanostukset ympäri suomea joilla saatiin työllisyyttä ja elinkeinoelämän edellytyksiä tukevia hankkeita liikkeelle ympäri suomea siltarumpupolitiikka on myös hyvää aluepolitiikkaa tärkeää on myös että budjetti pitää sisällään toimia

ostovoima lisääntyy puhuttiinpa tässä salissa sitten mitä tahansa ja tuloerot kääntyvät kasvun tieltä oikeudenmukaisempaan suuntaan lisäksi suhdannepoliittisesti hallitus on varautunut noin yhden miljardin lisärahoitukseen tällä hallituskaudella tarvittaessa tämä onkin suuri suunnanmuutos talouspolitiikassa edellisen hallituksen keppi ja leikkauslinjaan erityisen iloinen pitää olla niistä panostuksista millä rakennamme tulevaisuutta yliopistojen ammattikorkeakoulujen ammatillisen koulutuksen lisärahoitukset kaikkiaan sataneljäkymmentä miljoonaa euroa subjektiivisen päivähoito oikeuden palauttaminen opetusryhmien pienentäminen ja iltapäivä ja harrastustoiminnan mallin rakentaminen vähävaraisempienkin lasten ja perheiden ulottuville koulutuksen ja kasvun perusjalkaa ei enää sahata kaikkiaan koulutuksen lisäykset ovat miljoonaa euroa eli panostuksia meidän lapsiin ja nuoriin erityisen iloinen olen myös siitä että toisen asteen ammatillisen koulutuksen rajut leikkaukset nyt sitten paikataan ja tällä budjetilla lisätään

yli tuhat tuhat ammatillisen koulutuksen opettajaa savokarjalaisena kansanedustajana olen erittäin tyytyväinen että sana aluepolitiikka näkyy konkreettisesti hallitusohjelmassa saavutettavuuden parantaminen ja liikennepolitiikka ovat tärkeä osa sitä perusväylänpidon rahoituksen nosto yli kolmesataa miljoonaa euroa ensi vuonna ja parlamentaarisen liikennetyöryhmän työn käynnistyminen jolla on tavoitteena pitää koko suomi elinvoimaisena ja saavutettavana toivotaan että keväällä pääsemme myös itäisen ratayhteyden ja liikenneyhteyksien osalta jopa suunnittelupöydälle myös maakunnan kehittämisrahan palauttaminen maakuntien kehittämisen työkaluksi sekä alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman rahoituksen jatkuminen kaupunkiseudulla vahvistavat edelleen alueiden vahvaa osaamista hyvänä esimerkkinä joensuun vahva metsäosaaminen hallituksen työllisyystavoitetta tuetaan kaksikymmentäviisi kohtaisella työllisyysohjelmalla jossa kuntakokeilut ja palkkatuki otetaan käyttöön jo ensi vuonna keskeinen keino työllisyystavoitteen saavuttamiseksi on yritysten toimintaedellytysten turvaaminen ja niiden kasvun sekä kansainvälistymisen edistäminen hallituksen budjetissa on joilla madalletaan yksinyrittäjien ja mikroyrittäjien lisätyövoiman palkkaamisen mahdollisuutta ja riskiä on hienoa myös että tki rahoituksen askelkartan rakentaminen kohti neljän prosentin tki tavoitetta on käynnistynyt arvoisa puhemies budjetissa näkyy erityisesti marinin hallituksen linja jolla tuetaan eläkeläisiä pienituloisia perheitä rintamamiesveteraaneja työttömiä niitä ketkä tällä hetkellä tarvitsevat eniten eniten apua suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa suomen suunta on muuttumassa

arvoisa puhemies

juuri lappeenrannan teknillisellä yliopistolla on suuri merkitys vetovoimaan ja pitovoimaan alueellamme vetoankin että myötävaikutatte näiden nuorten huoleen ja suuntaatte panostuksia ja tarmoa ja tarmoa juuri lutin aloituspaikkojen lisäämiseen arvoisa puhemies sitten niihin isoihin tosiasioihin kokoomus on tarjonnut teille vaihtoehtoja mutta ne eivät ole hallitukselle kelvanneet nostan muutaman pääpointin esiin hallituksen budjetista työllisyystoimet puuttuvat ja itse asiassa hallituksen budjetti

vaikeuttaa työllistymistä pitää tämä vääjäämättä tulee tarkoittamaan sitä että velkaa otetaan lisää velkaa joka kaatuu lapsiemme niskaan

kauniit puheet ympäristöystävällisyydestä tarkoittavat todellisuudessa sadan miljoonan euron lisäystä ympäristölle haitallisiin yritystukiin ei tullut välihuutoja siihen enää ja kaiken tämän huipuksi eva kertoi tänään että palkansaajien kokonaisveroaste kohoaa lähes kaikissa kunnissa yli kaksituhattakuusisataaviisikymmentä euroa kuukaudessa tienaavilla ei olen siis asian ytimessä arvoisa puhemies yhteenvetona velkaa puhetta ilman tekoja ja työtätekevien ihmisten kuritusta ei kiitos

arvoisa herra puhemies

ja tämä siis sanna marinin hallituksen toimista johtuen en ole tällaista työllisyys ja talouspolitiikkaa nähnyt koskaan moni onkin oikeutetusti pyytänyt hallitusta olemaan tekemättä mitään jotteivät olot työpaikoilla ja yrityksissä vaikeutuisi keinoja työllisyyden parantamiseksi on kirjoitettu pilvin pimein miksi ihmeessä ne eivät kelpaa vai kelpaako punavihreälle hallitukselle joka keskustan tuella pysyy pystyssä vain julkiselle sektorille syntyvät verovaroista maksetut päätösperäiset työpaikat koko talousarvio ja itse asiassa hallitusohjelmakin lepäävät naiivin oletuksen varassa että työllisyys paranee ja kuin itsestään erityisesti voi ihmetellä punavihreän hallituksen tukipuolueen keskustan ulostuloja yrittäjyyden kehittämiseksi eilen ja tänään oli mahdollista kuulla kuinka keskustan edustajat kouristuksenomaisesti julistivat kuinka hyviä toimia hallitus muka tekee yrittäjyyden hyväksi hyväksi arvoisa keskusta jos nämä hallituksen näköalattomat yrittäjyystoimet ovat todellakin teidän käsityksenne siitä mitä parhaimmillaan voi olla on suomalaisilla syytä olla todella huolissaan puna aate on vallannut ennen työnteon ja yrittäjyyden puolesta aina toimineen keskustan kaikkeen tekin ministeriauton takapenkille päästäksenne suostutte keskusta rakensi viime kaudella aktiivimallin ja kannatitte työnhakijoiden aktivointia nyt olette sen purkaneet ettekä enää halua edistää oma aloitteisuutta on kiinnostavaa nähdä mihin suuntaan keskusta poukkoaa seuraavaksi keinoja maamme vastuulliseen kehittämiseen on runsaasti ja niitä kokoomus on tuonut esiin esitämme että koulutukseen ja osaamiseen panostetaan enemmän ei palkata opettajia vain vuodeksi kerrallaan vaan tehdään hallituksen kertaluonteisista panostuksista kestäviä korkeakouluja ja yliopistoja tulee pääomittaa miljardilla eurolla minkä tuotoilla nämä opinahjot voisivat rahoittaa toimintaansa nykyistä paremmin kokoomus

voisi voisi esittää rahoitusta ensi vuonna peräti kolmen miljardin liikennehankkeisiin jos ne toteutettaisiin talous vahvistuu ilmastonmuutokseen voidaan vaikuttaa ja voidaan sujuvoittaa kansalaisten jokapäiväistä elämää nuorten mielenterveysongelmat ovat vakava haaste ja siksi terapiatakuuseen on panostettava enemmän vanhustenhoitoon ja hoitajamitoitukseen on panostettava enemmän ja esitämmekin viisisataaviisikymmentä miljoonaa euroa lisää millä saataisiin tuhat hoitajaa kotipalveluihin ja tuhat hoitajaa ympärivuorokautiseen asumiseen kannattaa perehtyä kokoomuksen vaihtoehtobudjettiin turvallisuudesta on myös pidettävä huolta esitämme poliisille viisikymmentäviisi miljoonaa euroa enemmän jolla saataisiin poliisien määrään noin tuhannen poliisin lisäys ja päästäisiin yli kahdeksaantuhanteen poliisiin heitä tarvitaan hallituksen esityksessä on kyllä hyvääkin tuemme muun muassa lapsilisien korotuksia opiskelijoiden aseman vahvistamista ja pienimpien eläkkeiden takuueläkkeen viidenkymmenen euron ja kansaneläkkeen kolmenkymmenenneljän euron tasokorotuksia kotitalousvähennystä ei kuitenkaan tule leikata vaan sitä pitää kehittää edelleen erityisesti ikäihmisiä silmällä pitäen polttoaineaineiden hintaa ei saa korottaa työssäkäyvien suomalaisten verotus ei saa kiristyä mutta niin tulee keskituloisille ensi vuonna käymään punavihreän hallituksen toimien johdosta kokoomus haluaa keventää kaikkien työssäkäyvien ja eläkeläisten verotusta kokoomuksen vaihtoehdossa esimerkiksi seitsemänkymmentäviisi vuotias eläkeläinen joka saa keskimääräistä eläkettä ja käyttää silloin tällöin kotitalousvähennystä saa viisisataakuusikymmentäkahdeksan euroa enemmän vuodessa käyttöönsä kokoomuslainen vaihtoehto on reilumpi sosiaalisesti oikeudenmukaisempi työllisyyttä lisäävä ja kasvua aikaansaavempi kuin hallituksen esitys on pakko kysyä mikseivät kokoomuksen ehdotukset hallitukselle kelpaa hallituksen talouspolitiikka on heikko ja lannistava se ohjaa talouttamme laskuun eikä näköpiirissäkään ole mitään muutosta keskituloisten verotus kiristyy ja työllisyys heikkenee ensi vuonna hallituksen toimien seurauksena sanna marinin hallitus haluaa pitää työttömät työttöminä ja köyhät köyhinä tämä on väärä suunta

arvoisa puhemies tästä on hyvä jatkaa marinin hallitus on ottanut tavoitteekseen rinteen hallituksen pohjalta työllisyysasteen nostamisen seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin se on hyvä ja kova tavoite samalla kun maailmantalouden näkymät ovat muuttuneet epävakaiksi kokoomuksen sydän sykkii kyllä lämpöisesti tämän tavoitteen puolesta hallitus on tehnyt budjettikirjaan päätöksiä uusista menolisäyksistä monet kohteet ovat epäilemättä tärkeitä ja parantavat monien vähäosaisten suomalaistenkin elämää menolisäysten rahoitus perustuu kymmenientuhansien uusien työllisten varaan ja siinä on se kysymys ongelma on että hallitus ei ole tehnyt vielä ainoatakaan työllisyystavoitetta edistävää päätöstä hyvää runoilua ollaan tänään täällä kuultu sitä hallituspuolueitten edustajatkin hienosti osaavat mutta ne eivät työllisyysasioissa riitä arvoisa puhemies yrittäjäjärjestöt ovat tosin huokaisseet helpotuksesta kun hallitus ei ole pistänyt vielä lupauksiaan yrittäjien ja yritysten maksettavaksi siitä on siis kysymys

mitenkä tämä asia oikein on nyt hallituksen olisi syytä saada aikaan vauhtia työllisyyteen vauhtia kasvuun ja vauhtia kauppaan kysynkin hallitukselta eikö toimien aika olisi nyt eikä vasta huomenna

arvoisa puhemies meillä täällä eduskunnassa on varsin harvoin mahdollisuus keskustella euroopan unionista euroopan rahaliitosta ja siitä politiikasta jota siellä harjoitetaan näin on siitä huolimatta että siellä päätetään valtavan paljon meidän asioistamme ihan pienistä asioista valtavan isoihin asioihin asti meidän järjestelmämme luotiin silloin kaksikymmentäviisi vuotta sitten niin että suuri valiokunta tekee eduskunnan puolesta kaikki unionia koskevat varsinaiset juoksevat asiapäätökset sen kautta sitovat koko eduskuntaa järjestelmä sinänsä on toimiva ja malli monelle muullekin jäsenmaalle mutta samalla se merkitsee sitä että avoin keskustelu euroopan unionissa harjoitettavasta politiikasta ei ole meillä kaikilta osin mahdollista tai ainakaan sitä ei tapahdu koska koska valiokuntien kokoukset ovat suljettuja tämän johdosta toivoisin että hallitus aina silloin tällöin toisi eu poliittisen katsauksen eduskunnalle ja käytäisiin eduskunnassa ihan täällä koko kansan televisiokameroiden pyöriessä keskustelua siitä politiikasta jota euroopan unionissa harjoitetaan ja siitä mikä on suomen linja siellä näin ei kuitenkaan ole tapahtunut koko tämän kahdenkymmenenviiden vuoden aikana ja tässä toivoisin muutosta olin tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyksi valtioneuvoston jäsen ja tuona aikana käytiin jäsenyysneuvottelut sain olla siinä kuuden ministerin ryhmässä joka kaikki asiakirjat kävi läpi ja hyväksyi itse en tietysti kaikkia hyväksynyt jätin eriäviä mielipiteitä ja sitten lopulta äänestin jäsenyyttä vastaan mutta se on oma lukunsa silloin olin sitä mieltä ja olen edelleen että suomi teki väärän valinnan suomen olisi kannattanut rakentaa pohjoismainen yhteistyö tiiviiksi sellaiseksi jota nyt esimerkiksi puolustuksen osalta viisaasti rakennetaan ruotsin kanssa suomi ruotsi norja ja islanti olisivat olleet todella vahva pohjoismainen hyvinvointiyhteiskuntamallin pohjalle rakennettu kokonaisuus jossa itsenäisten valtioiden tiivis yhteistyö olisi tuonut erinomaiset hedelmät näille kansoille

olisi toteutunut ja säilynyt väitän nimittäin että euroopan unionissa se ei ole säilynyt lähellekään niin hyvin kuin se olisi voitu säilyttää toisenlaisessa mallissa no näin kävi että suomi liittyi unioniin pitkien taistelujen jälkeen ja kehitys on on ollut sellainen että olemme pala palalta joutuneet murtamaan omaa päätösvaltaamme siirtämään sen sinne brysselin komissiolle komission virkamiehille vielä valtavan suurelta osin parlamentilla siellä on hyvin pieni osuus kokonaisuuteen nähden ja me olemme maksajia ehkä kolmea vuotta lukuun ottamatta suomi on ollut nettomaksaja niinä kolmena vuonna on käynyt niin että on ollut yleensä sen seitsenvuotisen rahoituskauden viimeinen vuosi jolloin on tullut tullut niitä palautuksia enemmän kuin muina vuosina siksi suomi on ollut saamassa hieman enemmän eli tosiasiassa olemme maksaneet valtavan paljon no tietysti on kysymys olemmeko hyötyneet sitten vastaavasti minun arvioni on että emme ole hyötyneet varsinkaan jos olisimme tehneet tuon äsken mainitsemani toisen valinnan tässä suhteessa

on oikein ollutkaan puolen vuoden ajan ollaan saatu kuulla kuinka suomen suunta nyt muuttuu muutos on johtanut tähän mennessä yhden hallituksen kaatumiseen eu on ilmaissut huolensa suomen velkaantumisesta kansainvälinen valuuttarahasto imf on yhtä lailla ilmaissut huolensa suomen taloudenpidosta ja todennut että suomi ei tule saamaan talouttaan tasapainoon vuoteen työttömiä on tällä hetkellä satakuusikymmentätuhatta avoimia työpaikkoja eduskunnan tietopalvelun mukaan hallituksen työllisyystoimien ansiosta työllisten määrä tulee vähentymään viidellätuhannella työllisyysaste ei tule nousemaan seitsemäänkymmeneenviiteen eikä talous tule olemaan tasapainossa vuoteen kahdessakymmenessäkolmessa mennessä ja ne ovat hallituksen kulmakivet joiden varaan koko ohjelma rakennetaan tämä paljon kehuttu suunnanmuutos on sanalla sanoen pelottava pohjoismaisessa vertailussa suomessa on helpointa jäädä työttömäksi meillä on selvästi korkein työttömyysaste hallitus haluaa samoja työllistämistoimia kuin muissa pohjoismaissa mutta moittii kokoomuksen työllistämistoimia keppilinjaksi millä tavalla eroavat muissa pohjoismaissa käytössä olevista keinoista hallituksen työllistämistoimien kovinta kärkeä edustaa palkkatuki mutta palkkatuki lisää julkisia menoja ja se heikentää entisestään kestävyyttä arvoisa puhemies olo on jossain määrin pettynyt ja petetty tosiasioita vääristellään ja historia suorastaan kiistetään missä tilanteessa oli suomi sipilän hallituksen aloittaessa rotkon reunalla konkurssin partaalla mutta mitä tapahtui suomi revittiin ylös syvältä suonsilmästä neljässä vuodessa keskustapuolue viime kaudella pääministeripuolue ja oli vastuussa hallitusohjelmasta nyt keskustakin syyttää kaikesta mahdollisesta kokoomusta joka kuuliaisesti noudatti keskustan ja sipilän hallitusohjelmaa ja sen ansiosta maa pelastettiin on ymmärrettävä että se on ainoa syy miksi nykyinen vasemmistohallitus pystyy jakamaan rahaa avokätisesti joka suuntaan ja pystyy sillä kehumaan tekevänsä sen muutoksen hallituspuolueet julistavat että ne ovat vähäosaisten puolella niin on kokoomuskin yhtä lailla mekin haluamme pitää huolta kaikista merkittävänä erona on se että me haluamme pitää huolen että on olemassa myös rahoitus kaikkien huolehtimiseen muutoin hukka meidät kaikki perii arvoisa puhemies yksittäisen ihmisen onnistuminen hyvässä elämässä on arvokasta mutta kokonaisen kansan tai valtion onnistuminen siinä on parempaa ja jumalallisempaa se on myöskin aristoteleen oivalluksia ja meillä on vielä kosolti tekemistä mikäli aiomme onnistua kansana ja valtiona

arvoisa puhemies

nyt viedä suomalaisen hyvinvointivaltion kaksituhattakaksikymmentä luvulle eli tehdä siitä ilmastokestävän ja luoda hyvinvointia joka tunnistaa uuden vuosikymmenen haasteet meillä on nyt budjettiesitys joka kokonaisuutena kaventaa tuloeroja valtiovarainministeriön laskelmat näyttävät että esitys kasvattaa käytettävissä olevia tuloja noin seitsemälläkymmenellä prosentilla suomalaisista eniten tämä on pelkästään oikein tällä budjetilla edistämme hiilineutraalisuustavoitetta kahdella miljardilla eurolla suurimmat satsaukset tehdään luonnonsuojeluun maatalouteen kiertotalouden edistämiseen ja kestävän liikenneverkon kehittämiseen esimerkiksi ympäristöministeriön hallinnonalalle esitetään seitsemänkymmentäseitsemän miljoonaa euroa enemmän kuin nyt päättymässä olevan vuoden budjetissa politiikan suunnanmuutos on siis varsin konkreettinen me haluamme kohdentaa rahaa ilmasto ja ympäristötoimiin huomattavasti edellistä hallitusta enemmän arvojärjestys on toinen olen valtavan iloinen siitä että kasvavat nyt kaikkiaan sadalla miljoonalla eurolla vuositasolla tällä ennätyksellisen suurella rahalla voimme kamppailla suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä vastaan ja myös tukea hiilineutraaliustavoitetta suojelemme uhanalaisia lajeja ja luontotyyppejä tehokkaammin etsimme ilmastokestäviä suojeluratkaisuja ja käymme läpi luonnonsuojelulainsäädännön uudistamistarpeita uudella helmi ohjelmalla huolehdimme luonnon monimuotoisuuden kannalta mittaamattoman arvokkaista elinympäristöistä elinympäristöistä suojelemme ja ennallistamme soita mikä on aivan välttämätöntä suoala on mahdollisimman tehokkaasti palautettava luonnontilaan ojittamisen turpeennoston ja pellonraivauksen jäljiltä sekä kunnostamme lintuvesiä ja kosteikkoja ja hoidamme perinneympäristöjä ja metsiä arvoisa puhemies niin hyviä kuin monet hallituksen toimet ovatkin näillä toimilla ja mittaluokilla ei hiilineutraalisuustavoitetta vuonna vielä olla saavuttamassa ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen haasteet ovat mittaluokaltaan niin valtavia että vastaaminen edellyttää huomattavasti järeämpiä toimia ja laaja alaista rakenteiden uusiksi laittamista viime viikolla tilastokeskuksen julkaisemat hälyttävät luvut suomen hiilinielujen kehityksestä osoittavat että juuri nyt on tarvetta kunnianhimoiselle ja konkreettiselle maankäyttösektorin ilmasto ohjelmalle onneksi sellainen onkin nyt valmisteilla päästövähennystoimia on nopeutettava ja hiilinieluja on vahvistettava paljon paljon enemmän siirtyminen vähähiiliseen kiertotalouteen on välttämätöntä ja se on tehtävä pian muuta vaihtoehtoa ei ole tämä tarkoittaa sitä että myös kipeitä ratkaisuja on uskallettava tehdä ripeästi esimerkiksi ekologinen verouudistus mukaan lukien turpeen verokannan uudelleenmäärittely ja haitallisten yritystukien poisto on toteutettava aikailematta

oikeudenmukaisen siirtymän toteuttamiseen erittäin valmiita arvoisa puhemies tarvittavista ilmastonmuutoksen torjunnan lisätoimista huolimatta hallituksen politiikka lisää jo nyt hyvinvointia sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla ensi vuoden alusta moni asia muuttuu viime vuosien leikkaukset ovat osuneet suomalaisiin kipeästi ja niitä on vastustettu kovaa mutta nyt ei enää leikata vaan panostetaan luonnonsuojeluun koulutukseen tasa arvoon ja hyvinvointiin ensi vuoden alussa moni asia muuttuu vasemmistoliitolle erittäin keskeistä on että pidämme keväällä antamamme lupauksen me sanoimme että me haluamme parantaa suomalaisten arkea ja niin me nyt myös teemme esimerkiksi lapsilisät yksinhuoltajakorotus peruspäiväraha työmarkkinatuki ja opintotuen huoltajakorotus nousevat kaikki nyt heti vuodenvaihteen jälkeen samoin yhteensä yli kuudensadantuhannen eläkeläisen eläke nousee nyt siis kun vuosi on vaihtumassa tämän budjetin kanssa voi todellakin toivottaa kaikille hyvää uutta vuotta

arki kaikille ja enemmän velkaa lastemme maksettavaksi näin voi tiivistää uusvanhan sukupolven rinteen marinin hallituksen ensimmäisen talousarvion keskeiset vaikutukset suomalaisille rinteen marinin hallitusohjelma tavoittelee sosiaalisesti oikeudenmukaista suomea hallituspuolueilla näyttää olevan perin erikoinen näkemys sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta kun katsotaan tätä ensimmäistä talousarvioesitystä hallitus on tehnyt suorastaan epäoikeudenmukaisen valinnan hallitus rankaisee sitä ahkeraa työnaista ja miestä joka nousee joka aamu töihin mutta palkitsee sitä joka ei nouse aamulla töihin kaiken lisäksi hallitus vie eduskunnan tietopalvelun laskelman mukaan työn viideltätuhannelta suomalaiselta eikö tämä ole sosiaalisesti mitä epäoikeudenmukaisinta politiikkaa miksi hallitus ei kannusta ahkerien suomea vaan lannistaa suomesta köllöttely yhteiskunnan arvoisa puhemies pääministeri marinin cvstä on nostettu esille negatiivisessa sävyssä kassatyö se on kyllä erittäin outoa meidän kaikkien päättäjien olisi hyvä ollut tehdä rehellistä duunarin työtä tai ylipäätään jotain muuta työtä kuin tätä politiikkaa se antaa ymmärrystä siitä että kaikki työ on arvokasta ja ahkeruudesta pitää palkita itse työskentelin lukioaikana viikonloppuja sekä kaikki loma ajat apteekin kassalla kassatyö todella kunniaan kaikkia tulisi palkita omasta työstä jokainen kassatyöntekijä varastomies hoitaja virkamies ja asiantuntija on nettopalkkansa ansainnut eikö työväenpuolueeksi aikoinaan itseään kutsuneiden demareiden pitäisi ymmärtää nimenomaan tämä toivoni heräsi kun pääministeri tviittasi toissa päivänä että hän arvostaa jokaisen työntekijän ammatinharjoittajan ja yrittäjän työtä korkealle hyvin puhuttu arvoisa pääministeri tekoina nämä puheet eivät kuitenkaan valitettavasti näy eivät sinnepäinkään päinvastoin tämä hallitus antaa valtiovarainvaliokunnan mukaan myös kassatyöntekijän verotuksen nousta lähes kaikkien suomalaisten myös pieni ja verotus kiristyy työn verotus kiristyy valtiovarainvaliokunnan mukaan kokonaisuutena katsottuna noin alle neljätoistatuhattakolmesataa euroa sekä yli kaksikymmentäneljätuhatta euroa vuodessa ansaitsevilla evan uusi arvio tukee tätä käsitystä verotus nousee ainakin yleisimmästä palkkatasosta kaksituhattakuusisataa euroa kuukaudessa ylöspäin ensi vuonna ja sitten vielä tämä historiallinen polttoaineveron kertakorotus joka rankaisee ihan jokaista autostaan riippuvaista työssäkäyvää ja yrittävää suomalaista kotitalousvähennyksen leikkaus siihen vielä päälle on suorastaan pohjanoteeraus arvoisat hallituspuolueiden edustajat kuinka te kehtaatte toistella täällä kerta toisensa jälkeen että verotus kevenee kun se tosiasiassa kiristyy lopettakaa rehellisyydestä säästäminen se on väärä säästökohde kun kerran kiristätte verotusta niin kiristäkää edes rehellisesti hallituspuolueet muun muassa rkpn edustaja adlercreutz täällä aiemmin on kehunut miten hallitusohjelma näkyy suomalaisten arjessa no katsotaan miten se näkyy suomalaisten lompakossa katsotaan uusmaalaisen sanotaan kirkkonummelaisen perheen tilannetta tämän kirkkonummelaisen perheen kaksi keskituloista vanhempaa käyvät töissä omalla autollaan pääkaupunkiseudulla he ajavat keskimääräistä enemmän kilometrejä he elävät kaikkiaan aktiivista elämää pitävät huolta asioistaan kuskaavat lapsia harrastuksiin he panostavat arkeensa käyttävät tavanomaisen kotitalousvähennyksen hintalappu tälle kirkkonummelaiselle perheelle on jo tässä vaiheessa vaalikautta noin kahdeksansataa euroa vuodessa tämä on ihmisten rahaa se on oikeaa rahaa jonka marinin hallitus hallituksen päätösten perusteella vie ovatko nämä niitä parannuksia joista te hyvät hallituspuolueiden edustajat olette ylpeitä onko rkpllä ja keskustalla nykyisin sama asenne kuin punavihreillä hallituskumppaneilla työmiehen ja naisen euro sinne satku tänne toivottavasti ei

arvoisa puhemies ensi vuoden talousarvio on tehty rinteen hallitusohjelman mukaisesti ja nyt pääministeri marinin hallitus on ottanut sen nimiinsä hallitusohjelmassa on monia erittäin hyviä tavoitteita niistä monet allekirjoitamme esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunta hiilineutraalisuustavoite luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen kääntäminen laskuun ja panostukset koulutukseen ovat sellaisia joita kannatamme ongelmana kuitenkin on se että näiltä kannatettavilta tavoitteilta puuttuvat konkreettiset keinot tavoitteisiin pääsemiseksi kun olin viisitoista vuotta ammatikseni urheilija opin että tavoitteet ilman konkreettisia toimenpiteitä niihin pääsemiseksi ovat unelmia unelmista tulee tavoitteita silloin kun niihin pääsemiseksi on konkreettiset toimenpiteet ja välitavoitteet ilmastotavoitteitten saavuttaminen vaatii sitä että päästövähennyksiä tehdään joka vuosi jos niitä ei tehdä tänä vuonna niitä joudutaan tekemään päästöjä vähentämään ensi vuonna enemmän sen vuoksi onkin erittäin huolestuttavaa että tämän vuoden talousarviossa ilmastotavoitteet tai toimenpiteet ovat hyvin minimaalisia ympäristövaliokunnan kuulemisessa tämä kävi harvinaisen selväksi ilmastotoimien vaikuttavuutta ei mitata niihin käytettävällä rahamäärällä vaan tehokkuus mitataan sillä kuinka paljon päästöt vähenevät tehokkaimmat toimet ovat nimenomaan sellaisia jotka suhteessa käytettyyn rahamäärään vähentävät päästöjä eniten ympäristölle haitallisten tukien karsiminen olisi tehokas tapa nyt yritystukiin määrärahaa kasvatetaan ensi vuoden talousarviossa sadalla miljoonalla eurolla ja vaikuttavat ilmastotoimet loistavat poissaolollaan toki on hyvä että tehdään investointeja muun muassa raiteisiin kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa olisimme käyttäneet valtion omaisuuden myyntitulot aidosti vaikuttaviin

pääomittaneet muun muassa raideyhtiöitä kahdellakymmenelläseitsemällä miljardilla eurolla toinen tulevaisuusinvestointi olisi ollut korkeakoulujen pääomittaminen se olisi todellinen investointi korkeakoulutukseen pitkällä aikavälillä se vahvistaisi korkeakoulujen yliopistojen autonomiaa ja loisi toimintaedellytyksiä pitkälle tulevaisuuteen asia josta olen huolissani on kuntien talous tänä vuonna vain yksi kunta suomessa tekee positiivisen tuloksen ja se on pääkaupunkimme helsinki ikäihmisten määrän kasvaessa hoivan ja palveluiden tarve tulee kasvamaan ammattitaitoisen ja osaavan henkilökunnan tarve ikäihmisten palveluissa kasvaa jatkuvasti samanaikaisesti meillä on jatkuva pula myös varhaiskasvatuksen henkilökunnasta niin pääkaupunkiseudulla kuin muissa kasvukeskuksissa tänään yritin täällä salissa aiemmin kysyä kulttuuri ja tiedeministeri kososelta miten tähän pulaan pyritään vastaamaan miten aloituspaikkoja näillä koulutustarvealoilla lisätään ihan täyttä vastausta en saanut ymmärsin niin että nyt tulevissa yliopistojen ja korkeakoulujen rahoitusneuvotteluissa pyritään siis löytämään rahoitusta ikään kuin nykyrahoituksen sisällä sivistysvaliokunnan kuulemisessa kuitenkin kävi hyvin selväksi se että jos toimitaan pyritään lisäämään kahdeksantuhatta aloituspaikkaa vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä se tarkoittaa käytännössä koulutuksen laadun heikkenemistä todella toivonkin että ensi vuoden talousarvio ei ole ennuste siitä mitä hallitus tekee tällä rintamalla seuraavien vuosien talousarvioissa kuntataloudesta vielä lyhyesti kun nyt hallitus on luvannut kuten edellinenkin hallitus korvata kunnille täysimääräisesti rahallisesti kaikki ne tehtävät joita se aikoo kunnille säätää nyt siis niin että laki hoitajamitoituksesta ei ole tulossa voimaan vielä ensi vuoden aikana sillä siihen on varattu varattu valtion talousarviossa vain viisi miljoonaa euroa

arvoisa puhemies keskustan tavoitteena on parantaa suomalaisten arkea ja vahvistaa ihmisten luottamusta tulevaisuuteen tavoitteenamme on vahvistaa työllisyyttä ja parantaa valtiontaloutta sekä saada tätä kautta lisää jaettavaa apua eniten tarvitseville köyhän asiaa ensi vuoden budjetti on laadittu se huomioon ottaen että voimme nyt jakaa enemmän kuin viime vuosina samalla on kuitenkin pidettävä huoli valtiontaloudesta hallitusohjelmassa esiteltiin keinoja työllisyyden parantamiseksi ja keskusta on esittänyt tukun lisää myös oppositio on esittänyt omia keinojaan ja tarjonnut tervettä kritiikkiä hallituksen kiitoksia siitä tässäkin salissa tänäänkin työllisyyden nostamiseen ja valtiontalouden tasapainottamiseen on nyt ryhdyttävä määrätietoisesti muutoin emme jatkossa pysty tekemään näin hyviä oikeudenmukaisia ja tulevaisuuteen katsovia budjetteja kuin tämä nyt käsittelyssä arvoisa puhemies erityisen hyvänä esimerkkinä pidän mahdollisuutta tuplapoistojen tekemiseen laite ja koneinvestoinneista kaikilla toimialoilla tästä hyötyvät monet yrittäjät myös yritysten lainoista aiempaa suurempaan osuuteen on saatavissa valtiontakaus pienellä viiveellä yritykset tulevat hyötymään myös panostuksista ammatilliseen koulutukseen erityisesti opettajien lisääminen on tervetullutta teiden ratojen ja muiden väylien kunnostamiseen ja rakentamiseen tulee lisää rahaa tämä on juuri sellaista aluepolitiikkaa joka on lähellä keskustan sydäntä koko suomen elinvoiman turvaaminen vaatii hyvät yhteydet ja kun minä lähden kuhmosta kohti helsinkiä ehdin matkalla nähdä monta hienoa saavutusta mutta myös monta vielä ilman panostusta jäänyttä kohdetta arvoisa puhemies tämä budjetti mahdollistaa ja velvoittaa että käymme työhön ja vahvistamme ihmisten luottamusta tulevaisuuteen ja arvoisa puhemies taidan mennä tuonne omalle paikalle ja otan toisen ja rupean vastailemaan näihin opposition esittämiin kysymyksiin nimittäin tulee semmoinen mielikuva että tämä hallitus olisi yrittäjävastainen menen siis omalle paikalleni

tehkää se edustaja myllykoski edustaja

myllykoski tulee tänne teiltä vapautuneelle

arvoisa herra puhemies en tiedä sainko sen lopun kaksi minuuttia tuosta edellisestä puheenvuorosta mutta koetan pitäytyä nyt suosituksen mukaisessa viidessä minuutissa

vasemmistoliitto on tässä hallituksessa juuri sen takia että me haluamme panostuksia kasvatukseen ja oppimiseen me tiedämme kaikki että tärkein suomalainen kilpailuvaltti on korkea ja korkean osaamisen meidän on pakko aloittaa se siitä että me jo nuorella iällä lapsille subjektiivisesta perhepäiväoikeudesta esiopetuksesta alkaen olemme vastuussa siitä että se vähenevä suomalainen nuori suomalainen lapsi saa kaiken sen minkä tarvitsee kantaakseen vastuuta tulevasta yhteiskunnasta emme voi siis sulkea silmiämme sille välihuudolle mitä täältä kokoomuksen puolelta on tullut että te varastatte meidän lapsiltamme me emme varasta lapsilta vaan tässä koulutuspoliittisessa ohjelmassa me haluamme haluamme nimenomaan varmistaa sen että niillä tulevilla sukupolvilla on mahdollisuudet tässä maassa kantaa se vastuu kyvykkäinä osaajina tuottaa sitä lisäarvoa vaikka sillä velkarahalla jotta meidän lapsemme ja lapsenlapsemme voisivat saada hyvää osaamista niin erilaisista lähtökohdista olevina kuin ovatkin me olemme toki nähneet ja ehkä hyvänä esimerkkinä siitä arvoisa puhemies kuinka on arvosteltu sitä kun joku on kaupan kassalta tullut pääministeriksi tästä on kysymys että meillä mahdollistetaan tässä viiden miljoonan kansassa se että jokaisella omasta varallisuudesta riippumatta on mahdollisuus nousta kantamaan vastuuta tuomaan lisäarvoa tähän yhteiskuntaan ja siitä me pidämme kiinni ja olen varma siitä

edustaja sankelolle joka täältä nyt lähti pois sanottakoon että paikallisen sopimisen lisääminen ei onneksi ole vain tässä salissa tehtävää päätöksentekoa meille on tärkeää että työmarkkinajärjestöt sopivat niistä pelisäännöistä ja me täällä yhtenä kolmikantaisena osapuolena olemme mahdollistamassa sitä lainsäädäntöä että paikallista sopimista voidaan oikein mitoitettuna ja oikein viedä eteenpäin jolloin se palvelee sekä yritystoimintaa että työntekijöitä edustaja kilpi oikein nosti esille että keppiä vai porkkanaa tai jotenkin sinne päin mutta sanoisin että ei meillä tarvitse täällä suomessa pohtia jos toisaalla naapurimaissa kepitetään meidän pitää omia rakenteita rakentaa suomalaista yhteiskuntaa palvelevaan suuntaan ei meidän pidä kaikessa ottaa mallia naapureista vaan meidän pitää suomalaista yhteiskuntaa ja sen malleja rakentaa niin että meillä on toimivia järjestelmiä niin että jokainen joka on työtä vailla voi olla mahdollinen työllistyvä henkilö sen takia on hyvä että meillä tehdään järjestelmiä jotka mahdollistavat niidenkin pitkäaikaistyöttömien tekemisen niin houkutteleviksi että yritykset ovat niitä vastaanottamassa vain sitä kautta me voimme saavuttaa sen seitsemänkymmenenviiden prosentin me tarvitsemme kaikkia meitä yritystoimintaa yhteiskuntaa ja ja jokaisen aktiivisuutta arvoisa puhemies me tarvitsemme meitä kaikkia ilman yritystoimintaa me emme tästä selviä me emme selviä eivätkä yritykset selviä ilman ellei meillä ole osaavaa henkilökuntaa näihin yrityksiin ja tämä hallitus ja tämä hallitusohjelma palvelee juuri sitä varten

arvoisa puhemies ja luonnonsuojeluun osoitetut lisärahat ovat yksi ensi vuoden talousarvion suurista ilonaiheista sata miljoonaa on suuri raha suomalaiselle luonnolle jo ensi vuonna kunnostamme hoidamme ja suojelemme kymmenillä miljoonilla euroilla luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita elinympäristöjä soita lintuvesiä kosteikkoja perinneympäristöjä ja arvokasta metsäluontoa tämä tapahtuu juuri käynnistetyn kymmenvuotisen helmi elinympäristöohjelman puitteissa hallitus panostaa edeltäjiään merkittävästi enemmän myös kansallispuistojen ja luonnonsuojelualueiden kehittämiseen kävijämäärät niissä ovat kasvaneet kasvaneet viime vuosina nopeasti mikä on hieno asia alueiden kestävä ja luontoarvojen turvaaminen edellyttävät kuitenkin että kävijöiden ohjaaminen ja retkeilyä palvelevat rakenteet ovat kunnossa korjausvelka on päässyt edellisten hallitusten aikana kasvamaan nyt sitä kurotaan umpeen olen iloinen että nuuksion kansallispuisto ja siellä sijaitseva luontokeskus haltia saavat kahdensadantuhannen euron lisärahoituksen se tulee todella tarpeeseen nuuksioon pääsee hsln bussilla ja se palvelee koko pääkaupunkiseudun retkeilijöitä erämaiseen metsään päästäkseen ei täällä tarvita omaa autoa nuuksio on myös turistien saavutettavissa tärkeää on myös se että panostamme ensi vuonna kymmeniä miljoonia euroja itämeren suojeluun ja vesiensuojeluun toimenpiteillä vähennetään rehevöitymistä ja haitallisten aineiden päästöjä sekä edistetään pohjavesien sekä vesi ja meriluonnon monimuotoisuuden suojelua arvoisa puhemies luonnonsuojelun edistysaskelista iloitessa on muistettava että ilmastokriisin ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttäminen edellyttävät suuria rakenteellisia uudistuksia ja toimivaa poikkihallinnollista yhteistyötä metsien monimuotoisuutta ja hiilinieluja on vaalittava myös talousmetsissä energiantuotanto ja liikenne on muutettava nopealla tahdilla päästöttömäksi ympäristölle haitallisen yritys ja muun toiminnan tukemisesta on siirryttävä ohjaamaan kaikkea toimintaa ekologisesti kestäväksi ympäristöministeriöllä on tässä työssä kokoaan suurempi koordinoiva rooli kaiken kaikkiaan talousarviossa edistetään hiilineutraaliuteen liittyviä tavoitteita yli kahdella miljardilla eurolla se on paljon mutta hyvä alku suomen hallitus tekee maailman mittakaavassa esimerkillisen kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa meillä on tarvittava osaaminen ja resurssit rakentaa hyvät toimintamallit joista muut maat voivat ottaa esimerkkiä tämä hallitus panostaa kiertotalouteen ja haluaa rakentaa siitä pohjan suomen uudelle taloudelle hallituskaudella toteutetaan poikkihallinnollinen strateginen kiertotalouden edistämisohjelma mittareineen on myös hienoa että kaupungit ja kunnat ovat niin suomessa kuin maailmalla ottaneet kestävän kehityksen ja ilmastokriisin torjumisen tosissaan tätä työtä meidän kannattaa tukea hallitus vauhdittaakin kuntien ja alueiden ilmastotyötä miljoonalla eurolla vuosina vielä haluan mainita tärkeinä lisäyksinä viime vuoteen verrattuna ilmastopaneelin rahoituksen kaksinkertaistamisen nolla pilkku seitsemäänkymmeneenviiteen miljoonaan euroon luontopaneelin työn vahvistamisen myöhemmin varmistuvalla summalla sekä järjestöjen rahoituksen nostamisen kolmellasadallatuhannella eurolla verrattuna kuluvaan vuoteen arvoisa puhemies ensi vuoden talousarviossa hallitus tekee merkittäviä panostuksia myös kestävään asuntopolitiikkaan hallitus edistää kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa ja parantaa eri väestöryhmien asunto oloja sekä edistää rakennuskannan energiatehokkuutta ja hiilineutraaliutta energiatehokkuusremontteja tuetaan ensi vuonna kahdellakymmenellä miljoonalla eurolla kaupungeissa tärkeä työkalu ovat mal sopimukset kuuden suurimman kaupungin kanssa tehdyt sopimukset päättyvät vuodenvaihteessa nyt on tärkeää varmistaa että uudet sopimukset saadaan pian neuvoteltua ja pidän tärkeänä valtiovarainvaliokunnan valtiovarainvaliokunnan lausumaehdotusta jossa edellytetään että mal sopimusten osalta varmistetaan panostukset kaupunkiseutujen ja pääkaupunkiseudun joukkoliikennehankkeisiin kävelyyn ja pyöräilyyn sekä kaupunkiseutujen liityntäpysäköinnin kehittämiseen pallo on tämän osalta nyt liikenne ja viestintäministeriöllä ja vielä lopuksi totean että kunnille ja kuntaryhmille osoitetaan kolme miljoonaa asunnottomuuden poistamistyöhön tämä on tärkeää että asunnottomuus saadaan puolitettua tämän hallituskauden aikana kuten hallitusohjelmaan tavoitteeksi kirjasimme

arvoisa herra puhemies ison kuvan jälkeen jatkan vielä tätä talousarvioon liittyvää puheenvuoroani koulutuksen ja ympäristön osalta josta on tänään erityisesti puhuttu vastavalmistunut lahtelainen ammatillisen koulutuksen opiskelija ihmetteli vuosi sitten ylellä peruuntuneita oppituntejaan ja viidesti kuukaudessa tapahtuvaa suihkulähteen tuijottelua oppitunnilla se ei johtunut opettajista vaan resursseista tähän vakavaan viestiin tulee tässä talousarviossa muutosta minusta on erikoista että oikeisto oppositio ei näe koulutukseen satsattavia miljardeja suomen budjetissa työllisyyttä ja sitä kautta suomea vahvistavana tekijänä ammatillisen koulutuksen vahvistaminen jos joku tulisi tunnistaa investointina ja työllisyyttä parantavana tekona tämä budjetti lisää kahdeksankymmentä miljoonaa euroa ammatillisen koulutuksen lähiopetuksen parantamiseksi se on lupaus myös yrittäjille osaavan työvoiman saatavuudesta jota suomi totta totisesti kipeästi tarvitsee korkeakouluopetuksen ja tutkimuksen rahoitus nousee ensi vuonna yhteensä sataneljäkymmentäneljä miljoonaa euroa on merkittävä asia kansallisesti mutta myös alueellisesti hyvä tämä investointi on esimerkiksi juuri laajentuneen lahden ja lappeenrannan yliopiston käynnistymisen kannalta ja olen siitä itse varsin onnellinen toivon myönteistä suhtautumista ministeriltä myös tämän korkeakoulun korkeampiin tutkintokattotavoitteisiin tässä kohtaa kun monivuotista sopimusta vihdoin tehdään talousarvio palauttaa vihdoin korkeakoulujen indeksikorotukset ja lisää perusrahoitusta yliopistoille neljäkymmentä miljoonaa euroa ja ammattikorkeakouluille kaksikymmentä miljoonaa euroa yhteensä koulutukseen sijoitetaan kaksisataaviisikymmentä miljoonaa euroa lisää painottaen ammatillista osaamista josta on huutava pula kautta maan se on tältä hallitukselta selvästi selkeä satsaus osaamiseen arvoisa herra puhemies puhemies luontomatkailusta hämeen ammattikorkeakoulusta valmistuneena olen suunnattoman iloinen että hallitus ymmärtää luonnon merkityksen ja näkee matkailun ja luonnon kestävän suhteen esitetyt tasokorotukset ja kansallispuistorahat ovat todellakin iloinen asia tässä talousarviossa panostuksilla metsähallituksen infraan on myös merkitystä luontomatkailun kehittämisessä samoin kuin unesco hankkeiden tukemisella millä tavalla hallitus voisi tukea myös nousevia unesco hankkeita kuten salpausselkä unesco geopark jo pitkään tehty yhdessä meillä on myös puurakentamisen edistämisohjelma mutta miten saamme sen voimallisemmaksi kohteet ovat vähentyneet minkä vuoksi on toimittava nyt erityisen kunnianhimoisesti sen tulee näkyä voimakkaasti ohjauksessa että puurakentamista todella arvostetaan on hyvä asia että ministeri tänään painotti puurakentamisen taloudellisia kannusteita täällä eduskunnassa puhuessaan linjan tulee olla koko suomen tasapainoinen kehittäminen tämä näkyy myös tässä budjetissa nähdäkseni teiden ratojen ja muiden väylien kunnostamiseen ja rakentamiseen tulee lisää rahaa poliisien määrää lisätään koko maassa maa ja metsätalouden kannattavuutta parannetaan samalla kun huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta rahoitusta osoitetaan luonnonhaittakorvauksiin uusiin luomusitoumuksiin makeran pääomittamiseen ja biokaasuun sekä kiertotalouteen nämä jos jotkut ovat aluepoliittisia investointeja

myös matkailukokemuksia olen kiitollinen siitä että kevyen liikenteen väylien arvo tunnistetaan keskustojen ulkopuolellakin toiseksi kiittäisin humppilaan valtatie kahden kohdalle kohdennetuista euroista koen että nämä erityisesti parantavat elinkeinoelämän kilpailukykyä tällä alueella ja toivon että valtateiden kunnostamiseen kiinnitetään huomiota jatkossakin esimerkiksi hartolan kohdalla on vastaavia tarpeita toisessa päässä hämettä

arvoisa herra puhemies edustaja risikko toi hyvin aikaisemmassa puheenvuorossaan esille maksuttomat oppimateriaalit toiselle asteelle onko se todella asia mihin haluamme sijoittaa valtion varoja mitkä eivät ole loputtomia uppoaako iso osa koulutuksen lisärahoista ilmaisiin oppimateriaaleihin mitkä kuitenkin isolla osalla olisi mahdollisuus hankkia toki apua tarvitsevia pitäisi tässäkin tilanteessa mutta uskon että se on pienempi ryhmä

arvoisa herra

nyt on budjetin ja hallitusohjelman täytäntöön ja käytäntöön laittamisen aika tässä budjettikeskustelussa olemme kuulleet kommentteja historiaan liittyen moni ei uskonut että suomi nousisi niin nopeasti köyhästä kehitysmaasta maailman kehittyneimpien ja onnellisimpien maiden joukkoon kun kaikilla oli mahdollisuus käydä koulua ja kehittää itseään niin pitkälle kuin rahkeet riittävät aivan kuten edustaja heikkinen ja myös edustaja kilpi sanoivat moni ei uskonut että sipilän hallitus nostaa suomen konkurssin partaalta ja työllisyys lähtee nousuun tavoitteena oli satatuhatta uutta työpaikkaa mutta tavoitteet ylitettiin niitä syntyi sataneljäkymmentätuhatta moni isä ja ja äiti sai työtä ja monen perheen hyvinvointi parani sen eteen jouduttiin kuitenkin tekemään myös kipeitä päätöksiä joista on mouruttu täällä salissa syksyn mittaan kaikki eivät tunnu nytkään uskovan hallituksen pitkäjänteiseen tavoitteeseen jatkaa tätä myönteistä työllisyyskehitystä näin historia toistaa itseään saatetaan jäädä kiinni hallituksen tietoisiin etupainotteisiin toimiin joilla laitetaan perusturvaa ja koulutusta kuntoon joilla katsotaan kauemmaksi joilla luodaan hyvinvointia kysynkin elämmekö suomalaisina kyynisyyden ja kielteisyyden kehässä talouden iso kuva on myönteisempi kuin kyynikot ovat arvioineet toivon että edustaja kyllösen mainio tänään lausuttu jouluruno kääntää asennettamme myönteisen ajattelun suuntaan edustaja sankelo sanoi että mitään ei ole vielä tehty ja edustaja aittakumpu tuossa kertasikin näitä työllisyystoimia esimerkiksi jatkuvan oppimisen ryhmässä pohditaan kovastikin sitä miten koulutus ja työelämä saadaan kohtaamaan ja ja saadaan uusia osaajia töihin täällä on nostettu esille myöskin yrittäjän sosiaalietuuksien parantaminen minusta se on hyvä ehdotus ja kannattaa käydä läpi viimeistään osana sosiaaliturvan uudistusta hallitus edistää paikallista sopimista halutaan auttaa osatyökykyiset kokoaikaiseen kokoaikaiseen työhön ikääntyvien työntekijöiden kokemus halutaan ottaa käyttöön täsmä ja muuntokoulutuksella saadaan osaavaa joukkoa yrityksiin eri puolille maata edistetään työperäistä maahanmuuttoa edistetään yrittäjyyttä esimerkiksi ensimmäisen työntekijän rekrytointia helpottamalla

on myös kannustin poistojen muodossa ja tuetaan myös yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyötä tavoitteena on koko maan tasapainoinen kehittäminen ja tämä näkyy monella tapaa budjetissamme teiden ratojen ja muiden väylien kunnostamiseen ja rakentamiseen tulee lisää rahaa pitkästä aikaa poliisien määrää kentällä koko maassa lisätään maa ja metsätalouden kannattavuutta parannetaan samalla kun huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta perheitä tuetaan koulutukseen satsataan voimakkaasti arvoisa puhemies edustaja vähämäki ehdotti täällä tänään ajankohtaiskeskustelua työllisyydestä minusta se on erittäin hyvä ajatus nyt tarvitaan jokaisen puolueen keinot käyttöön tehdään yhdessä

arvoisa puhemies vielä muutama huomio ulkoministeriön hallinnonalasta suomi kantaa globaalia vastuuta kehitysyhteistyön määrärahat kasvavat kehitysyhteistyön humanitaarisen avun ja kansainvälisen ilmastorahoituksen kautta suomi on mukana ratkaisemassa tärkeitä globaaleja ongelmia tarpeet ovat suuret ja edellyttävät kiireisiä toimia ja hallitusohjelman mukaisia panostuksia myös tulevina vuosina määrärahan lisäyksiä suunnataan nyt erityisesti naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman vahvistamiseen ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön humanitaariseen apuun demokratian ja oikeusvaltion vahvistamiseen sekä oppimisen kriisiin vastaamiseen tulevina vuosina haluamme suomalaisten paremmin ymmärtävän maailman globaaleja haasteita ja siksi nyt linjasimme globaali ja viestintäkasvatustuen palauttamisesta edellisen hallituksen leikkauksia edeltäneelle tasolle satsaamme aiempaa enemmän myös siviilikriisinhallintaan ja rauhan rakentamiseen rauha on tärkeimpiä edellytyksiä kehitykselle vakaus muussa maailmassa on myös suomalaisten etu

puhemies täällä edustaja aittakumpu jo ansiokkaasti vastasi niihin väitteisiin joita kokoomuksen suunnasta esitettiin ja korjasi myöskin niitä väitteitä jotka liittyvät niin yrittäjyyteen kuin uusien työpaikkojen luomiseen kuten varmasti kävi ilmi meillähän tämä hyväksytty ja lisää toimia on tulossa mutta jos katsoo laajemmin jo sitä kun rinteen hallitus aloitti ja jos lainaisin erästä kokenutta keskustan kansanedustajaa joka täällä keskustelussa jo aikoinaan muistutti ja se sama sopii nyt myöskin tähän marinin hallitukseen kun kokoomuksen suunnasta meitä koko ajan erityisesti keskustaa yritetään iskeä sillä että me olemme vasemmistolaisessa hallituksessa no sanotaan että me olemme olleet punamultahallituksessa ennenkin reilut kymmenen vuotta sitten ja silloin punamultahallitus poisti varallisuusveron teki yritysverouudistuksen otti sukupolvenvaihdoksiin kuudenkymmenen prosentin huojennuksen ja mitä teki vastaavasti sinipunahallitus joka vielä joitakin vuosia sitten oli vallassa osinkoverotusta kiristettiin kovalla kädellä perintöveron alinta luokkaa nostettiin kolmestatoista kahteenkymmeneen prosenttiin ja pääomavero oli tuon kauden jäljiltä korkeimmillaan kolmekymmentäkolme prosenttia eli jos mietitään niitä tekoja mitä punamultahallitus on tehnyt suhteessa niihin tekoihin mitä sinipunahallitus on tehnyt niin tai opposition ivallisesti kutsuma vihervasemmistolainen hallitus tai mikä lie onkaan näillä meriiteillä mitä aikaisemmin on saavutettu ja nyt tällä ohjelmalla ja tällä budjetilla tulee saavuttamaan merkittäviä merkittäviä päätöksiä ja niiden kautta entistä useampi suomalainen entistä useampi yrittäjä tulee voimaan entistä paremmin

voittamalla yhä uudelleen ja uudelleen euroopan eniten holhoavan maan ykköspaikan holhoamista mittaava eurooppalainen tutkimus nanny state index katsoi

holhouksen hieman vähentyneen maassamme viime kauden alkoholilainsäädännön uudistamisen myötä siitä huolimatta suomi kontrolloi kansalaisiaan edelleen euroopan ankarimmin olen syvästi pettynyt siihen että hallitus on nostanut kädet pystyyn ylitsevuotavan byrokratian sääntelyn ja kieltojen edessä on valistunutta ja viisasta kansaa joka ei ansaitse ansaitse tällaista holhoamista kokoomus sen sijaan lähtee vaihtoehtobudjetissaan siitä että luotamme enemmän yksilön omaan vapauteen ja vastuuseen siksi ehdotamme että viinien myynti vapautettaisiin ruokakauppoihin ja tämän vastineeksi kokoomus korottaisi viinien vahvuisten alkoholijuomien verotusta niin että valtion verotulot samalla kasvaisivat sadalla miljoonalla eurolla

arvoisa puhemies puhuin äsken siitä kuinka sosiaalisesti epäoikeudenmukainen marinin hallituksen ensimmäinen budjettiesitys on kun lähes jokaisen palkansaajan verotusta lisätään ensi vuonna kaikkien arki kallistuu ensi vuonna nyt haluan kiinnittää huomiota siihen että tämän lisäksi lisää verotaakkaa on tulevaisuudessa tiedossa tämä marinin velkahallitushan siirtää lisävelalla verotusta myös tulevien työtätekevien ja yrittävien sukupolvien niskaan tämä ensimmäinen budjettiesitys on jo kaksi miljardia euroa alijäämäinen ja hallituksen oman julkisen talouden suunnitelman mukaan alijäämä on kasvanut vaalikauden lopussa yli viiteen miljardiin euroon siis hallituksen julkisen talouden suunnitelman mukaan ja kuka tämän vajeen lopulta maksaa jonkunhan se on maksettava kuka tämän maksaa nuoret työssäkäyvät sukupolvet riippumattomat asiantuntijat ovat kiinnittäneet huomiota tähän vastuuttomaan finanssipolitiikan linjaan otetaan esimerkiksi talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto jossa todetaan hallituksen finanssipolitiikan linjaa voidaan pitää elvyttävänä hallitus ei perustele elvyttävää finanssipolitiikkaa suhdannetilanteella eikä käsitys tämänhetkisestä suhdannetilanteesta anna perusteita elvytykselle suomeksi sanottuna todella tämä hallitus elvyttää kun se ei ole perusteltua eikä itse asiassa osaa tätä itsekään itsellensä edes perustella tällainen vastuuton velanotto ei ole todellakaan mitään uuden sukupolven politiikkaa ei tämä on sosiaalisesti jyrkän epäoikeudenmukaista sukupolvien välillä se on nimenomaan menneen sukupolven politiikkaa arvoisat vihreät ettekö te ole tästä että tulevien sukupolvien niskaan sälytetään tällaista velkataakkaa maksettavaksi kun te olette peräänkuuluttaneet erityisesti sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta politiikanteossa niin miten tämä massiivinen velanotto teidän mielestänne edustaa tällaista sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta

arvoisa puhemies itse uskon ilmastonmuutosta vastaan taistelun antavan loistavia mahdollisuuksia suomalaisille innovatiivisille ihmisille ja yrityksille voi kun meillä olisi hallitus joka kannustaisi ihmisiä ahkeruuteen ja työn tekemiseen eikä vain kurittaisi kunnianhimoiseksi itseään tituleeraava hallitus ei ole vieläkään vastannut minulle miten on mahdollista että hallituksen budjetti kasvattaa ympäristölle haitallisia yritystukia sadalla miljoonalla eurolla

päivällä pidin puhetta talousarviosta ja otin esille sen kuinka eduskunnan mukaan hallituksen talousarvio laskee työllisyyttä viidellätuhannella työllisellä ja sen kuinka

hallituspuolueiden riveistä on kritisoitu sitä että eduskunnan kapean kuvan talousarviosta toki näin onkin siinä ei ole mukana kaikki se mitä talousarviossa esitetään kysyin myös että kun toivotaan että perustaisimme käsityksemme johonkin muuhun laskelmaan kuin tietopalvelun arvioon niin kertoisitte mistä löydämme esimerkiksi valtiovarainministeriön arvion hallituksen ensi vuoden talousarviosta josta voisimme katsoa sitten sellaiset laskelmat jotka tekin allekirjoitatte kysynkin siis tietääkö täällä joku hallituspuolueiden kansanedustajista mitkä ovat hallituksen ensi vuoden talousarvion työllisyysvaikutukset en nimittäin ole kuullut vastausta siihen kysymykseen vielä täällä kovasti vakuutetaan että työllisyystoimia on tulossa ja kyllä huolissaan on listoja ja niin edelleen mutta jos listoja on niille on varmasti laskettu työllisyysvaikutukset me olemme moneen kertaan kuulleet täällä muun muassa entisen valtiovarainministeri lintilän ja nyt myös valtiovarainministeri kulmunin suulla kuinka hallituksen talouspolitiikka perustuu siihen että talous on tasapainossa valtiontalous on tasapainossa tai julkinen talous on tasapainossa kaksituhattakaksikymmentäkolme se siis käytännössä tarkoittaa sitä että pitäisi vähintään se kuusikymmentätuhatta uutta työllistä saada tähän maahan ja ensi vuonna kuulemma kolmekymmentätuhatta päätösperäistä työpaikkaa rinteen sanojen mukaan mikä tarkoittaisi siis sitä että valtiovarainministeriön arvioiden mukaan kolmekymmentätuhatta uutta työpaikkaa pitäisi syntyä tähän maahan kuinka monta päätösperäistä työpaikkaa hallituksen ensi vuoden talousarvio synnyttää tai jolle se luo edellytykset toivon että saan vielä ehkä tänään vastauksen vastauksen kun jään hetkeksi kuuntelemaan hallituspuolueiden kansanedustajien vastauksia sen sijaan jos otetaan vielä esiin nämä eduskunnan tietopalvelun laskelmat jos otettaisiin mukaan koko talousarvion työllisyysvaikutukset ero esimerkiksi kokoomuksen vaihtoehtobudjetin työllisyysvaikutukseen olisi vielä suurempi sillä kaikki hallituksen tekemät panostukset koulutukseen ovat sisällä ja sen lisäksi me tekisimme ne pysyvillä määrärahoilla emme määräaikaisilla tämän lisäksi emme leikkaisi tutkimuksesta emmekä suomen akatemian myöntövaltuuksista ja pääomittaisimme korkeakouluja miljardilla eurolla

edellisessä puheenvuorossa mainittiin kotkan lisäksi lappeenranta joten edustaja kopra
arvoisa puhemies edustaja ovaska tuossa maalaili äsken nimityksiä että millä nimellä tätä hallitusta tulisi kutsua keskustapuolueessahan mielellään puhutaan tässä tilanteessa punamultahallituksesta joka on keskustalaisessa perinteessä ollut merkittävä hallitusmuoto ikäväkseni minun on todettava että yleisen määritelmän mukaan tämä hallitus ei täytä tämän nimityksen ehtoja perinteinen punamultahallitus nimittäin on sellainen missä hallituksen rungon muodostavat vain ja ainoastaan sdp ja keskustapuolue kyllä tällekin kokoonpanolle löytyy sitten perimätiedossa oma nimityksensä ja se on kansanrintama silloin kun skdl on mukana hallituksessa ja voinemme ajatella näin että vasemmistoliitto kantaa skdln perinnettä tässä poliittisessa hetkessä jossa me nyt elämme niin kyse on itse asiassa kansanrintamahallituksesta mutta jos edelleen kehitellään nyt tätä nimitystä eteenpäin silloin kun nämä nimitykset syntyivät vihreätä puoluetta ei tietysti ollut olemassa mutta nythän se on mukana tässä hallituskokoonpanossa eli onko nyt sitten kyseessä vihreä kansanrintamahallitus tätä nimitystä me ainakin olemme valmiita käyttämään

arvoisa puhemies edustaja vestman sanoi tätä budjettia menneen sukupolven politiikaksi olen täysin eri mieltä tämä hallitus nimenomaan muuttaa suunnan kohti tulevaisuutta edellisen hallituksen toimien jälkeen muun muassa koulutuksen tasa arvo on heikentynyt oppimistulokset ovat laskeneet nuorten mielenterveyshäiriöt ovat lisääntyneet köyhät ovat köyhtyneet entisestään vähemmistöt kokevat yhä useammin suomessa syrjintää ja ympäristön suojeleminen jätetty heitteille mutta tämä budjetti sanna marinin hallituksen budjetti on tulevaisuusbudjetti tämä budjetti vahvistaa hyvinvointivaltiota niin että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuuksia tavoitella unelmiaan tässä maassa vaikka ei olisi rikkaasta taustasta

vaalikautta edeltäneet päättäjät saaneet aikaan käytettävissä olevat tulot kasvavat seitsemälläkymmenellä prosentilla suomalaisista suhteessa eniten pienituloisilla koulutukseen panostamalla yritystukia uudistamalla ja reilun muutoksen kautta syntyy työpaikkoja uusille aloille ja uusille ihmisille mielenterveyteen ja terveydenhuoltoon panostamalla pidetään ihmiset mukana työelämässä näiden toimien vuoksi usko tulevaisuuteen voi vahvistua monella suomalaisella jota edellisten hallitusten leikkaukset ovat jopa moninkertaisesti kurittaneet ihmettelen tätä kokoomuksen puhetta sillä tämä hallitus panostaa juuri lasten ja nuorten tulevaisuuteen olen yllättynyt että se ei ole kaikkien tahto ja näkymä tulevaisuuteen tämä budjetti luo aitoja mahdollisuuksia lapsille ja nuorille tämä luo toivoa kaikille suomalaisille

arvoisa puhemies kulunut vuosi on ollut poikkeuksellisen vaikea kuntataloudessa ja näkymät ovat edelleenkin synkät paitsi että kuntien rooli on auki sote uudistuksen ollessa auki niin niin erityisesti tämä taloudellinen puoli on kunnilla erittäin haastava kunnallisveroprosentti nousee ensi vuonna viidessäkymmenessäkolmessa kunnassa ja keskimääräinen tuloveroprosentti on sen jälkeen yhdeksäntoista pilkku yhdeksänkymmentäseitsemän prosenttia sadallayhdeksälläkymmenelläkuudella kunnalla veroprosentti on ensi vuonna kaksikymmentäyksi tai enemmän mikä on kriisikunnan raja arvo ja ja siinä mielessä voidaan pitää sitä varsin hälyttävänä tilanteena jos ajatellaan kuntien tehtäviä niin kuntien tehtävänä on järjestää palveluita asukkailleen ja ja nämä tehtävät perustuvat hyvin pitkälti näihin lainsäädännön velvoitteisiin eli voidaan ajatella että kunnat itse asiassa pitkälti toimeenpanevat näitä hallituksen tekemiä lupauksia omalla tahollaan hallituksen tulisi tässä tilanteessa paremminkin pyrkiä karsimaan kuntien tehtäviä keventämään velvoitteita jotta kunnat voivat selvitä niistä ja mikäli uusia velvoitteita säädetään niin niiden kompensoinnista täysimääräisesti tulisi huolehtia tämä on sanallisesti luvattu mutta kun katsotaan niitä tehtäviä mitä kunnille ollaan säätämässä niin ihan vakava huoli herää muutamien palveluiden osalta esimerkiksi ensi vuoden talousarviossa tuntuu että on kovin kevyesti huomioitu esimerkiksi mitoituksen korottaminen vanhusten palveluissa hoitotakuuta ei varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden laajentaminen sinällään hyviä asioita mutta jos katsotaan ihan vaikka kokoomuksen varjobudjettia niin me siinä yli kymmenkertaisen lisäysesityksen verrattuna hallituksen budjettiin vanhusten palveluissa tai vastaavasti varhaiskasvatuksessa jos hallituksen esittäessä määräaikaista rahoitusta me hakisimme pysyvää rahoitusta mitä tällä puheenvuorolla haluan sanoa niin ennen kaikkea haluan korostaa sitä että julkista taloutta tulisi katsoa yhtenä isona kokonaisuutena ja hakea sitä talouden tasapainoa myöskin sillä tasolla se on ainoa tie jotta me voimme tätä hyvinvointia tässä yhteiskunnassa ylläpitää jotta meidän julkinen talous sekä valtion että kuntien tasolla pysyy niin että kykenemme hyvinvoinnista huolehtimaan jos katsomme isoja kaupunkeja niiden myöskin elinvoimaroolia sitä että ne kykenevät toimimaan kasvumoottoreina kasvumoottoreina koko laajemmalle alueelle niin millä tavalla siihen resurssit riittävät tämä on vakava kysymys koko suomen kehitykselle

arvoisa puhemies ensinnäkin kiitos edustaja ovaskalle tuosta äskeisestä katsauksesta tuonne taaksepäin koska se toisaalta myöskin todisti sen että kun keskusta aina syyttää että kokoomus on rikkaiden asialla niin se emme olekaan me jotka olemme tehneet niitä päätöksiä mutta sitten edustaja kinnunen muistutti siitä että omassa puheenvuorossa jäi sana sanomatta kannustus ja ja myöskin kiitos edustaja vähämäelle siitä että hän otti päivällä tässä salissa esiin sen että kävisimme ensi keväänä ajankohtaiskeskustelun näistä työllisyystoimista joita eri puolueilla on se olisi minusta paikallaan kun niin kuin sanoin aikaisemmissakin puheissa se yhteinen tavoite tässä salissa on että että saisimme lisää työpaikkoja ja ja lisää työllisiä viime hallituskaudella niitä työpaikkoja syntyi se

ja työllisyysaste nousi kuudestakymmenestäkahdeksasta reiluun seitsemäänkymmeneenkahteen myöskin viime kaudella panostettiin työn ja koulutuksen ulkopuolella oleviin nuoriin toisin kuin isoissa otsikoissa siitä olisi juuri mitään kirjoitettu tai yleensäkään kiitosta sanottu vastuussa oleville ministereille mutta neet nuorten määrä elikkä sellaiset nuoret jotka ovat työn ja koulutuksen ulkopuolella ja ovat ikäluokkaa kaksikymmentä viiva kaksikymmentäneljä vuotta heidän osuus

prosenttia vuonna kaksituhattaviisitoista ja tänä vuonna alkuvuodesta heidän osuus oli vajaa kaksitoista prosenttia toki heitä on edelleen kuusikymmentätuhatta ja se kuusikymmentätuhatta on liikaa mutta kaksituhattaviisitoista heitä oli

siinä mielessä toisin kuin julkisuudessa yleensä sanotaan sipilän hallitus myöskin panosti siihen viime kaudella että pystyttiin auttamaan nuoria jotka olivat vailla työtä ja koulutusta yksi osuus sillä oli toki sitten loppukaudesta myöskin se että ammatilliseen koulutukseen tuli tämä jatkuva

arvoisa herra puhemies täytyy sanoa että on hienoa että keskustapuolueesta on tänne tullut niin sanotusti uusia voimia joilla on ratin jälki kädessä mikä todistaa sitä että nyt ovat ohjat hyvin hallussa meillä on ammattikuljettaja samalla haluan sanoa edustaja ovaskalle keskustapuolueen ei tarvitse katsella taaksepäin vaan olla ylpeänä siitä että te olette olleet kykeneviä ottamaan vastuuta tämän maan eteenpäin viemisestä ja näin vasemmistolaisena voin sanoa että on se sitten kuinka hyvänsä kansanrintama taikka punamulta niin kyllä arvostan sitä että vastuunkantajia löytyy eri puolueista ja tähän maahan on on saatu tällainen hallitus pidän kyllä tätä kombinaatiota erittäin hyvänä nyt on otettu se vastuu mikä tarvitaan edellisen hallituksen jäljiltä ei ollut vain negatiivista vaan on ollut hyviä asioita mutta nyt me teemme niitä päätöksiä kun vähän oli kuppi jossakin kohtaa rikki olkoon vaikka aktiivimalli yhtenä esimerkkinä edustaja vestman velkaa velkaa velkaa vieläkin haluan muistuttaa sen että jos emme nyt vaikkapa velkarahalla mahdollistaisi meidän lapsien ja lastenlasten mahdollisuuksia kouluttautua niin olisimme umpisokeita meidän pitää antaa sukupolvelle joka ottaa vastuun tästä maasta mahdollisuus kouluttautua ja kantaa vastuu tästä maasta me emme voi ummistaa silmiämme siltä

pääministeri tässä hyvänä esimerkkinä vaikka negatiivisessa mielessä tuo naapurivaltion sisäministeri on sen piikkinä antanut mitä on nyt sitten presidentin voimin anteeksi pyydetty me tarvitsemme tässä eduskunnassa keskustelua työllisyydestä mutta me tarvitsemme myös tähän saliin teollisuuspoliittisen sitä koetettiin viritellä ja se käytiin sitä edellisen ja sitä edellisen hallituksen ja sitäkin edellisen hallituksen toimesta ja me olimme kaikki sitä mieltä että tässä maassa tarvitaan teollisuuspoliittinen ohjelma minä olen erittäin intohimoisesti työnantajien edistämisen kannalla ja tämä hallitus mitä nyt en lähde toistamaan koska edustaja kettunen toi sen niin hyvin esille me tarvitsemme työnantajia jotta työntekijöillä ja meidän lastemme ja lastenlastemme perheillä voi olla tässä maassa hyvin me tarvitsemme keskustelua teollisuuspoliittisen ohjelman tiimoilta
arvoisat edustajat siellä muutamankin teistä nimet mainittiin ja reagoin kun huomasin että te nousette siellä pystyyn mutta mennään tätä puhujalistaa nyt läpi tämä menee

muutamaan opposition puolelta nostettuun yksityiskohtaan haluaisin hieman lisäselvennystä edustaja janne heikkinen otti esille suomen sijoittumisen tällaisessa niin sanotussa nanny state indexissä tätä en pidä kovin asiallisena argumentointina tätä nanny state indexiä nimittäin julkaisee tällainen brittiläinen taho nimeltä institute of economic affairs joka esiintyy tutkimuslaitoksena mutta käytännössä se on varsin tällainen laitaoikeistolainen lobbausjärjestö se ei julkista rahoittajiaan mutta on kuitenkin pystytty dokumentoimaan että se saa rahoitustaan alkoholi ja tupakkateollisuudelta makeisteollisuudelta ja ainakin öljy yhtiö ja niinpä se on markkinoinut mahdollisimman vapaata tupakan alkoholin ja roskaruuan myyntiä ja myöskin sitä että ilmastonmuutos ei olisi ihmisten aiheuttama että toivoisin kovasti vähän asiallisempaa argumentointia opposition puolelta edustaja ville kaunisto otti esille sen että on laskettu että ensi vuoden budjetissa ympäristölle haitalliset tuet kasvavat sadalla miljoonalla no suurin osa tästä johtuu ensinnäkin siitä että maatilatalouden kehittämisrahasto makeran pääomaa nostetaan kolmellakymmenelläkahdella miljoonalla eurolla ja maatalouden luonnonhaittakorvausta nostetaan neljälläkymmenelläkahdella miljoonalla eurolla jokainen meistä voi sitten tykönään miettiä ovatko ovatko nämä vääriä valintoja vai eivät toisaalta sitten rinnastaisin tämän siihen mitä edustaja suomelakin aikaisemmin tänä päivänä budjettikeskustelussa otti esille että kun hallitus esittää bensiiniveron nostamista elinkustannusindeksin verran eli toisin sanoen sen verran että bensiinin suhteellinen hinta pysyy entisellään eikä laske mikä nyt ympäristön ja ilmaston kannalta on vähintä mitä voi tehdä niin tähän kokoomus on ollut kovasti tyytymätön samoin siihen että poistetaan yksi verotuki fossiiliselta polttoaineelta nimittäin tämä niin sanottu parafiinisen dieselin

puhemies hallitus vastasi työllisyyspolitiikkaa koskevaan välikysymykseen jokin aika hallitus totesi että se linjaa ensi kevään kehysriihessä työllisyystoimien suuntaviivat ja että ensi vuoden syksyllä hallituksella on valtiovarainministeriön todentamana päätösperäisesti kolmellakymmenellätuhannella hengellä työllisyyttä kasvattavat toimenpiteet hallitus on tarttunut toimeen ja niin kuin tuossa kuulimme meillä jo tässä ensi vuoden talousarviossa on monia työllisyyttä lisääviä toimia hallitus myös ilmoitti tuossa välikysymysvastauksessaan että työllisyyden kehitystä seurataan jatkuvasti ja jos näyttää siltä että tavoitetta saavuteta hallitus toimii määrätietoisesti tavoitteen eteen toimia on tulossa ja kyllä me keskustassa ja myös muissa hallituspuolueissa pidämme tätä työllisyyspolitiikkaa ja sen seurantaa ja kehittämistä ehdottoman tärkeänä arvoisa puhemies edellinen alkoholilain uudistus oli ainakin siltä osin epäonnistunut että se toi vahvempia alkoholijuomia kauppoihin haittojen mahdollista lisääntymistä voi arvioida tilastojen perusteella vasta myöhemmin mutta nyt suunta näyttää ikävältä eilen kuulimme surullisen uutisen terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kun se kertoi että vuonna kaksituhattakahdeksantoista alkoholikuolemien määrä kasvoi ensi kaksituhattakuusi jälkeen lisäys oli satakaksikymmentäviisi henkeä olen erittäin tyytyväinen siihen että hallitus ei nyt aio tehdä terveydelle tai jopa hengelle vaarallista alkoholipolitiikkaa vaan hallitus on sen sijaan sitoutunut vähentämään päihteiden käytöstä ja riippuvuuksista aiheutuvia haittoja tämä on oikea ja

arvostamani edustaja hassi kiinnitti huomiota tähän nanny state indexiin jonka nostin viinikeskusteluun liittyen esiin voimme tietysti käydä kiistelyä siitä millä mittareilla me pisteytämme holhoamista eri tasoilla mutta emme kai pääse kuitenkaan

siitä tosiasiasta eroon millä tavalla me eri maissa kohtelemme kansalaisia holhouksen näkökulmasta on kyseessä sitten tupakkalainsäädäntö viinit tai vastaavat holhouksen alaiset tuotteet markkinoilla minulle sinällään ei tule ihan suurena yllätyksenä se että hassi tätä kritisoi koska vihreän ideologian ytimestä joka on päältä vihreä löytyy sisältä kuitenkin kova punaisena hehkuva holhouksen halu tätä taustaa vasten ei ole mitenkään yllättävää että hän tätä tutkimusta sitten näin jyrkkäsanaisesti lähtee kyseenalaistamaan tässä kollegat kopra ja ja ovaska kävivät keskustelua hallituksen nimestä kummastelen sitä aika usein että kansanedustajia nimitetään poliisikansanedustajiksi tai sitten lääkärikansanedustajiksi minä itse olen henkilökohtaisesti ylpeä politologikansanedustaja ja haluaisin tähän nimikeskusteluun nyt sen verran huomauttaa veljille että hallitusten nimethän tyypillisesti ovat olleet joko leikittelynimiä haukkumanimiä tai sitten jonkinlaisia lempinimiä eihän aina puhe nappulaliigastakaan ollut välttämättä hirveän kunnioittavaa aikanaan jos tämän hallituksen nimeä lähdetään akateemisesti tarkastelemaan lienee selvää se että sen talouspolitiikan linjan viritys ei ole oikeistolainen jolloinka lienee aika loogista sanoa että se on vasemmistolainen tämä hallitus ei myöskään ole kovinkaan liberaali koska se lisää veroja ja lisää holhoamista ja lisää sääntelyä jolloinka se ei ole ainakaan liberaali hallitus joten näin ollen lienee yksinkertaisinta sanoa että tämä hallitus on on vasemmistohallitus marinin vasemmistohallitus

arvoisa puhemies edustaja myllykoski tuossa esitti että että velkahallitus olisi jollain tavalla nyt sosiaalisesti oikeudenmukainen tai lisäisi sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta mutta kokoomus on esittänyt vaihtoehdon joka on sosiaalisesti marinin budjettiesitystä oikeudenmukaisempi ja myös sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden kannalta parempi vaihtoehto koska siinä otetaan vähemmän velkaa nyt voin nostaa muutaman asian täältä meidän vaihtoehtobudjetista jossa siis kaikkien työn verotusta kevennetään kaikkiaan miljardilla eurolla kaikille työtätekeville suomalaisille jää enemmän käteen oman työnsä hedelmistä euron kuukausipalkalla jää satakahdeksankymmentäviisi euroa enemmän käteen hoitajalle tai varastomiehelle ja keskipalkalla kolmetuhattaviisisataa euroa kuukaudessa euroa vuodessa enemmän käteen sen lisäksi nämä yrittäjävastaiset polttoaineveron korotus ja kotitalousvähennyksen leikkaus perutaan tässä meidän vaihtoehtobudjetissa se on sillä tavalla myöskin yrittäjämyönteisempi yli kuusikymmentätuhatta suomalaista saa työn mikä on maailman parasta sosiaaliturvaa kyllä tässä meidän vaihtoehtobudjetissa yli kuusikymmentätuhatta uutta suomalaista saa työn teidän budjettiesityksessä viisituhatta suomalaista jää työnsyrjän ulkopuolelle palveluihin panostetaan järkevästi tässä meidän vaihtoehtobudjetissa kohdennetusti enemmän muutama esimerkki koulutukseen panostetaan kolmesataakaksikymmentä miljoonaa euroa enemmän pysyvää rahaa marinin hallituksen budjettiesityksessä korkeakouluja pääomitetaan miljardilla eurolla kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa vanhuspalveluihin satsataan sataviisikymmentä miljoonaa euroa enemmän rahaa kuin marinin budjettiesityksessä ja todella turvallisuutta lisätään merkittävästi enemmän yli tuhat uutta poliisia ja tämän kaiken lisäksi velkaa otetaan puolitoista miljadia euroa vähemmän kuin marinin hallituksen budjettiesityksessä

ennen kaikkea kokoomuksen vaihtoehtobudjetti lisää onnellisuutta ihmiset ovat onnellisempia kokoomuksen vaihtoehtobudjetin perusteella miten se mitataan minäpä kerron enemmän rahaa käteen tarkoittaa enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa oman elämän suuntaan enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa oman elämän suuntaan lisää onnellisuutta sellaisia ovat ihmiset kun on mahdollisuuksia vaikuttaa ihminen tapaa olla onnellisempi kokoomuksen vaihtoehto on ahkerien ja onnellisten ihmisten vaihtoehto se on todellinen vaihtoehto tälle hallituksen budjettiesitykselle joka on onnettoman köllöttely yhteiskunnan budjetti

arvoisa puhemies iltaa kohti näköjään jutut paranevat täällä mihinkä tämä ilta tai yö vielä päätyykään

sen verran tähän nimikeskusteluun

ei nimi miestä pahenna ja kyllä nyt täytyy sanoa että ei kyllä nimi hallitustakaan pahenna minulle on itse asiassa aivan sama miksi oppositio kutsuu tätä hallitusta meille tämä on marinin hallitus en tiedä sitten onko tarkoituksena lähteä vääntelemään näitä asioita että meille tulisi paha tekemään tänne töitä suomalaisten eteen ja itse asiassa aivan sama miksi meitä kutsutte olemme marinin hallitus tähän työllisyysasiaan täällä on perätty hallituksen työllisyysvaikutuksista ja on aika paljon keskustallekin heitetty palloa siinä voin itse sanoa että olen ollut kaksikymmentäviisi vuotta itse yrittäjänä olen ollut rautakauppiaana ja puutavarakauppiaana ja ja tehnyt arjen tasolla työtä ja olen itse tiedostanut koko ajan sen että että yritys on niin hyvä kuin mitä se on työyhteisönä yrittäjä on siellä vain yksi osa sitä työyhteisöä ja ja se työyhteisö kokonaisuudessaan ratkaisee pärjääkö se yritys vai eikö se pärjää

ja työntekijöitten välillä on ollut koko ajan erittäin vieras olen sanonutkin että aina kun palkitaan vuoden yrittäjä siinä samalla pitäisi palkita vuoden työyhteisö siinä voisi olla tulevaisuusnäkymää keskusta on sitoutunut että tämän hallitusohjelman kautta tulee niitä uusia työpaikkoja täällä lueteltiin jo monta kertaa niitä asioita mihin me olemme sitoutuneet eli siellä on palkkatuen käytön uudistaminen työvoimapalveluiden kuntakokeilut rekrytointikokeilut osatyökykyisille suunnattu työkykyohjelma työttömien eläkeputkiuudistuksia ulkomaisten tutkijoiden ja opiskelijoiden maahanjäämisen helpottaminen ja monia muita asioita sen lisäksi meillä keskustassa myös vahvasti tiedostetaan että se kuusikymmentätuhatta työpaikkaa on haaste kaikille hallituksille olemme ajatelleetkin näin että toki kannatamme kaikkia näitä toimenpiteitä ja olemme vahvasti sitoutuneita mutta koko ajan olemme valmiita myös miettimään uusia vaihtoehtoja mehän olemme nostaneetkin jo uusiakin vaihtoehtoja keskustelupöytään meillä on muun muassa paikallinen sopiminen mikä on meille erittäin tärkeä olemme valmiit sitä edistämään osatyökykyisten työllisyyttä olemme edelleen valmiita edistämään ja

keskustan eduskuntaryhmä on myös valmis helpottamaan eu ja eta alueen ulkopuolelta tulevan työvoiman saatavuutta täällä on monta kertaa todettu että meiltä puuttuu tekeviä käsiä yksinkertaisesti me tarvitsemme sinne marjatiloille ja metalliyrityksille ulkomaista työvoimaa me olemme valmiita panostamaan koulutukseen tuotekehitykseen ja tutkimukseen sekä poistamaan kaikkia investointien esteitä meille tulee ne uudet työpaikat odottakaa vain ihan

täällä on vakuuteltu että työllisyystoimia on tulossa ja sitä todella todella toivomme mutta emme kuitenkaan vieläkään ole saaneet vastausta siihen että kun tässä tuli paljon luetteloita niistä toimenpiteistä mitä nyt on jo päätetty ja joita on tulossa niin mitkä niiden työllisyysvaikutusten arviot ovat mikä on hallituksen ensi vuoden talousarvion

millaisiin tutkimuksiin viittaa siitä ei kuitenkaan voi olla eri mieltä että niiden arvioiden valossa joita ainakin minulla on ollut tähän asti käytettävissä ja mitä me olemme voineet voineet tästä hallituksen tämän vuoden talousarviosta käsiimme saada vaikuttaa siltä että se ei ainakaan kasvata työllisyyttä kun hallitus on itse todennut että koko tämä hallituksen talouspolitiikan linja lepää sen varassa että työllisyysaste nousee sinne seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin ja tulevina vuosina eli tämän hallituksen kauden jälkeen vielä korkeammalle tasolle niin jäämme todella odottamaan niitä työllisyystoimenpiteitä joita meille ensi vuoden aikana viimeistään on sitten luvattu

on erittäin hyvä on erittäin hyvä toistan edelleen erittäin hyvä että esimerkiksi koulutukseen panostetaan mutta se mikä tässä ehkä hiukan on kuitenkin huolestuttavaa on se että koska työllisyystoimet tällä hetkellä puuttuvat on monet koulutukseen tehtävät panostukset jouduttu nyt tekemään valtion omaisuutta myymällä kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa olemme siirtäneet kaikki nämä väliaikaiset panostukset pysyviin määrärahoihin koska olemme tehneet vastaavasti myös toimenpiteitä työllisyyden nostamiseksi tai tekisimme niitä jos saisimme itse päättää tässä onkin se haaste koulutukseen tulee panostaa mutta koska ne ovat sellaisia määrärahoja joiden tulisi olla pysyviä panostuksia kuten esimerkiksi panostus ammatillisen koulutuksen opettajiin niin silloin niille pitäisi löytää myös pysyvät rahoituskeinot ja kaikki asiantuntijat kuten hallituskin ovat sitä mieltä että se pysyvä rahoituskeino on riittävän korkea työllisyysaste

arvoisa puhemies täytyy ensinnäkin kiittää edustaja myllykoskea rohkaisevasta puheenvuorosta kertoo että edustajalla on valtiopäiviä takana paljon edustaja myllykoski toi tuossa esille teollisuuspoliittisen ohjelman laadintaa ja voisin jopa sitä tukeakin nimittäin maallammehan on oltava malttia vaurastua ja tämä punamultahallitus tämä punamultahallitus tekee tälle vaurastumiselle pohjia nyt kun arvoisa puhemies oppositio maalailee tämmöisiä synkkiä kuvia ja synkkää tulevaisuutta maallemme niin täytyy nyt tuoda vielä hieman näitä tulevia toimenpiteitä millä työllisyysvaikutuksia saadaan positiiviseksi elikkä julkisiin työvoima ja yrityspalveluihin on tulossa tämän budjetin mukaisesti kaksisataaseitsemänkymmentäkolme miljoonaa euroa joka on kaksikymmentäyhdeksän miljoonaa euroa enemmän kuin tämän vuoden vuoden varsinaisessa talousarviossa te toimistojen toimintamenoihin on tulossa satayhdeksänkymmentäkuusi miljoonaa euroa vuonna kaksituhattakaksikymmentä missä on lisäystä kaksikymmentäneljä pilkku kahdeksan miljoonaa euroa tähän vuoteen verrattuna tarkoitus on lisätä työttömien henkilökohtaista palvelua turvata erilaisten ja yksilöllisten palvelujen tarjoamista ja nyt tulee semmoinen tärkeä asia arvon oppositio hallitusohjelman mukaan kuntien asemaa työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan hallituksen tavoitteena on käynnistää keväällä kaksituhattakaksikymmentä työllisyyden kuntakokeilut joissa jatketaan ja laajennetaan vuoden kahdeksantoista lopussa päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen toimintamallia ja joissa kunnan on tarkoitus vastata työntekijöiden palveluprosessista ja työllisyyttä edistävien palvelujen tarjoamisesta ilokseni kainuulaisena voin todeta että kainuun kainuun kunnat ovat yhdessä jättäneet tähän kuntakokeiluun hakemuksen ja se on hyväksytty arvon puhemies vielä on hieman aikaa tulen tosiaan kuhmosta ja kaksituhattakolmetoista aloitin siellä valtuutettuna kuhmossa työttömyysprosentti oli silloin tänä päivänä se on alta yksitoista prosenttia nämä toimet

arvoisa edustaja kyllä huomasin että teillä aikaa oli mutta tämä nuijan kopautus tarkoitti lähinnä tuota takariviä tuolla että olkaapa vähän tystempää
arvoisa puhemies tässä kuulimme juuri edellisessä puheenvuorossa edustaja kettuselta kuinka hallitus panee kymmeniä satoja miljoonia työpaikkojen lisäämiseen mutta tosiasiassa tosiasiassa te lisäätte hallintoa te lisäätte byrokratiaa virkamiehille enemmän töitä yhtään uutta työpaikkaa ei noilla toimilla tule mitä te äsken luettelitte ei yhtään tule noilla hallintohumppa lisääntyy mutta siitä te te olette valmiita maksamaan satoja miljoonia varmasti edustaja huttunen yrittäjänä tietää ettei tällä tavoin oikeita työpaikkoja synny me tarvitsemme sellaisia työpaikkoja jotka ovat yksityisissä yrityksissä ja noista keinoista mitä te luettelitte ei sinne sektorille auta yksikään katsokaa mitä keskustapuolueen vahva vaikuttaja olli rehn suomen pankin pääjohtaja tänään on sanonut edustaja kaunisto sen toi jo esiin mutta kertauksen vuoksi kun ei tainnut mennä perille

sellainen saataisiin täällä aikaiseksi niin olen siinä ilolla mukana

puhemies joku tutkimus on paljastanut että rikas saattaa olla usein en sinänsä sano etteikö rikkautta pitäisi tavoitella mutta kun edustaja vestman veti täällä niin mutkat suoriksi on toki niin että varmasti menestys ja ja arvostus vaikuttavat onnellisuuteen mutta kyllä itse ajattelen niin että kyllä se muodostuu hyvästä elämästä mitä enemmän annat sitä enemmän saat tässä edustaja talvitie kun kantoi huolta siitä olenko ollut vähän liikaa tai onko keskusta nyt ollut kokoomus ei ole ainoa joka on hyvätuloisten puolella kyllä minä mielelläni olen yrittäjien puolella ja myös hyvätuloisten yrittäjien ja myös vähän köyhempien yrittäjien puolella

en tiedä edustanko sitten keskustaoikeistolaista ajattelua tässä hallituksessa voin sen myöntää ja oma tavoitteeni on myöskin jonakin päivänä vielä päästä eroon perintö ja lahjaverosta mutta tiedän että tällä hallituksella se ei ehkä tule toteutumaan mutta ehkä joinain tulevina vuosina

olisi ihan paikallaan kyllä käydä tällaista yhteistä keskustelua teollisuuden toimintaedellytyksistä ja toimintaympäristöstä jossa on mahdollisuus menestyä tulevaisuudessa tähän varmaan voitaisiin löytää kyllä ihan parlamentaaristakin yhteistyötä kyllä kyllä hakea siihen ajattelen että suomen menestys ja työpaikat ovat yhteinen asia ja siinä mielessä tämä oli oikein tervetullut näkökulma mitä toitte täällä esiin että vastakkainasettelusta voitaisiin siirtyä samaan veneeseen tämänkaltaisissa asioissa se oli oikein hyvä asia mitä tulee tähän poliittiseen vastakkainasetteluun niin täällä on tänään toistuvasti esitetty että kokoomus olisi vain rikkaitten puolella kyllä omalta osaltani haluan sanoa että ei pidä paikkaansa että en ainakaan itse koe näin ja olen ainakin itse ollut aina puhumassa eriarvoisuuden vähentämisen puolesta ihan koko työurani ja toiminut sentyyppisissä tehtävissä ja ja ne jotka tuntevat tekemisiäni aikaisemmin eivät ainakaan missään yhteydessä tunnusta että olisin tietoisesti ollut sitä lisäämässä koen että puolueena on ihan tavoitteena pitää kaikki mukana ja lisätä ihmisten osallisuutta ja sitä kautta esimerkiksi niitä työpaikkoja luomalla me haluamme saada ihmisiä vahvemmin mukaan yhteiskuntaan ja uskomme että sitä kautta on on mahdollista lisätä kaikkien ihmisten ja koko yhteiskunnan yhteistä hyvinvointia me emme kukaan voita siinä jos joku tippuu turvaverkon ulkopuolelle ehkä nyt ihan esimerkkinä kokoomuksen toiminnasta tänä syksynä jos katsotaan vaikka meidän vaihtoehtobudjettiamme niin se pienentää tuloeroja kun huomioidaan työllisyysvaikutukset se esimerkiksi on yksi tämmöinen konkreettinen esimerkki että

arvoisa puheenjohtaja jatketaan nyt vielä kuitenkin tästä nimiasiasta alkuun politologin ammattiylpeys ei anna tässä nyt myöten edustaja kettunen varmasti haikailee semmoisen punamultahallituksen perään mutta jos me kunnioitamme politologian valtavirtaa on kuitenkin niin että punamultahallitus oli esimerkiksi matti vanhasen ensimmäinen hallitus jossa ei ollut vasemmistoliittoa mukana mutta semmoisia hallituksia joissa vasemmistoliitto on ollut teidän kanssanne

budjetin yhteydessä on aivan liian vähän keskusteltu on tämä niin sanottu epäsolidaarisuusvero ehkä osa teistä saattoi huomata että lundin yliopiston tutkija jakob lundberg julkaisi pari vuotta sitten tutkimuksen jonka mukaan suomen korkeimmat marginaaliveroasteet sijaitsevat niin sanotun lafferin käyrän väärällä puolella joka tarkoittaa siis verotuotot maksimoivaa maksimoivaa lakipistettä tämä tarkoittaa siis käytännössä sitä että työn korkeiden sivukulujen sekä korkean verotuksen vuoksi erityisesti korkeimmilla tuloportailla nyt kun täällä rikkaista välttämättä halutaan puhua verotuotot jopa laskevat veroprosenttia korotettaessa korotettaessa tämmöisen simulaatiotutkimuksen mukaan suomessa korkeimmilla veroasteilla laskennallinen pienen veronalennuksen itserahoitusaste itserahoitusaste on satakaksikymmentäkolme prosenttia eli käytännössä solidaarisuusveron laskeminen staattisessa laskelmassa kymmenellä miljoonalla eurolla toisi dynaamisien vaikutuksien jälkeen kaksitoista pilkku kolme miljoonaa euroa lisää verotuloja eli verotusta laskemalla voitaisiin itse asiassa kasvattaa verotuottoja jätimme edustaja vestmanin kanssa epäsolidaarisuusveron jatkamisesta kirjallisen kysymyksen hallituksen vastattavaksi kahdeskymmenesyhdeksäs päivä marraskuuta ja on ikävä huomata että hallitus ei ole reagoimassa kiireellisesti tähän epäkohtaan ensi vuoden budjetissa vaikka se lisäisi valtion verotuottoja

mielenkiintoista kuunnella tätä keskustelua täällä yön pimeinä tunteina talousarvio sisältää paljon hyvää esimerkiksi koulutussatsaukset kaikkihan me olemme siitä samaa mieltä mutta hallitus jakaa olematonta hyvää ja velaksi se ei tule parantamaan taloudellista huoltosuhdetta tai tuottavuutta tai korjaamaan kestävyysvajetta se ei tule synnyttämään uusia yksityisen sektorin työpaikkoja niitä joita me kipeästi

hallitusohjelman linjauksilla hallitus tulee kasvattamaan julkisen sektorin menoja veroja velkaa verokiilaa ja heikentämään ostovoimaa aivan selvästi toimenpiteet työllisyysasteen nostamiseksi joita täällä on kauheasti kehuskeltu koostuvat siis palkkatuesta nykyisten kaltaisten julkisen sektorin henkilöstöresurssien lisäämisestä samantyyppisten toimenpiteitten jatkamisesta paisutetaan myöskin siellä sitä julkista sektoria meillä tulee olemaan rinnakkaisia organisaatioita siellä ei kyetä parantamaan niitä prosesseja niin kuin pitäisi kunnilla ja valtiolla tullaan jopa lisäämään henkilöstöresursseja ja mitkä tulevat olemaan tulokset no ei niillä keinoilla saa niitä yksityisiä uusia työpaikkoja ei missään nimessä me kierrätämme verorahoja tyhjän vuoksi ei tämä tämä tule toimimaan eli te ette saa julkista taloutta tasapainoon tällä systeemillä sehän on on aivan mahdoton tehtävä te ette pienennä sitä verokiilaa vaan kasvatatte sitä no kun tämä totuus sitten valkenee hallitukselle joudutte syömään lisää lupauksia

arvoisa herra puhemies pakko lainata tässä nyt minulle hyvinkin läheiseksi jo muutaman puheenvuoron aikana edustaja kettusta hän luetteli ne listat mitkä tarkoittavat yksityisen puolen työpaikkojen kasvua emme voi ummistaa silmiämme siltä että telakoilla mihinkä nyt isolta määrin finnveran vakuudet ja niiden kasvattaminen en usko että edustaja kopra voisi olla tästä kanssani eri mieltä ainakaan etteikö niin ole ettemmekö voisi valtiovaltana edistää sitä että meillä teollisuuden tuotannon edistetään niin että valtiovalta ottaa osaltaan sellaista takuuvastuuta joka edistää yksityisten työpaikkojen syntymistä kaiken kaikkiaan täytyy sanoa että olen kovin ilahtunut en tiedä kuinka se parlamentissa on mahdollista ehkä varapuhemies tai tai puhemieskokemusta omaava edustaja risikko voisi vähän meitä neuvoa että voisimme tehdä keskustelualoitteen niin ettei minun taas tarvitse kerätä yli sata nimeä niin kuin jälkeen halutakseni että tässä salissa käydään teollisuuspoliittisesta ohjelmasta keskustelua niin että se ei personoidu puolueeseen tai edustajaan henkilönä vaan että voisimme yhdessä tehdä sen että me keskustelisimme tässä hallitusohjelmassa on paljon elementtejä jotka edistävät meillä on business finlandiin lisäsatsausta meillä on finnveraan lisäsatsauksia meillä on erilaisia elementtejä tässä yhteiskunnassa teollisuussijoitusta ja meillä on ehkäpä nyt sitten edellisen hallituksen jäljiltä eräs ei niin rakastamani

joka luotiin kahden miljardin pääomituksella mutta joka tapauksessa me tarvitsemme avointa keskustelua siitä että me tarvitsemme tähän elementtejä jotka edistävät teollisuutta tässä maassa minun lapseni ovat saaneet paidan päälleen ja ruokaa pöytään kun minä olen ollut tehdastyöläinen ja minulle on tärkeää että tässä maassa on teollisuutta meidän ei toki pidä väheksyä palvelusektoreita teollisuuden kautta olevia jälkimarkkinoita jotka ovat paljon palveluyrityksiä koska ne tuottavat vielä paremmin yhteiskunnalle rahaa kuin ehkä sen nappulan tekeminen sen nappulan huoltaminen ja korjaaminen ovat edessäpäin ja sitä me tarvitsemme me palaamme tähän minulla on nimet täällä tehdään se yhdessä

arvoisa herra puhemies rakkaalla lapsella on monta nimeä sanotaan ja on mukava kuulua

hallituspuolueen kansanedustajana tähän joukkoon joka on aivan kuin opposition lemmikki täällä edustaja vestman puhui onnellisuudesta tutkijoiden mukaan kaikkein onnellisimpia ovat sellaiset ihmiset joilla on selkeät selkeät tavoitteet elämässään jotka ovat paljon läheistensä kanssa eli elävät yhteisöllisesti jotka auttavat toisia eivätkä elä vain itselleen ja jotka ovat kiitollisia siitä mitä heillä on eli raha ei ratkaise kaikkea toki on tärkeää että huolehdimme perustoimeentulosta sitten tästä perhevapaauudistuksesta sehän ei ole tähän mennessä onnistunut mutta nyt se on tulossa se on nupullaan odottakaa vain sieltä tulee tosi hieno uudistus joka myöskin tuo joustavuutta työelämään eipä kerrota enempää

arvoisa puhemies kateus vie kalatkin vedestä suomalainen sananlasku pätee myös verotukseen edustaja heikkinen otti esiin tuossa tuon lundin yliopiston tutkimuksen jossa on tosiaan todettu että ylempien tuloluokkien epäsolidaarisuusveron alentaminen lisäisi verotuottoja kun otetaan nämä dynaamiset vaikutukset huomioon tämä epäsolidaarisuusverohan oli aikoinaan väliaikaiseksi tarkoitettu vero joka todella kohdistuu ylempiin tuloluokkiin ja eihän suomessa ole mitään niin pysyvää kuin väliaikaiseksi tarkoitettu vero meillä on nyt siis tutkittua ahkeruuden matematiikkaa tässä lundin yliopistosta se osoittaa että hävyttömän korkea työn verotus lannistaa ja latistaa ja alentamalla ihmiset ahkeroivat enemmän ja verotuotot kasvavat tässä vastikään julkaistiin akavan kyselytutkimus jonka mukaan akavalaisista yli puolet totesi että he eivät ole osittain tai lainkaan kiinnostuneita nykyistä vastuullisemmista työtehtävistä sen takia että verotuksen vuoksi ansiot eivät riittävästi kasva kun vastuut ja ja työtaakka lisääntyvät tämä on siis myös ihmisten kokemus no hallitusohjelman mukaanhan tämä marinin hallitus on sitoutunut tietopohjaiseen päätöksentekoon tässä taloustieteen tutkimuksen mukaan tietopohjainen päätöksenteko edellyttäisi sitä että hallitus todella ryhtyisi toimiin nyt tämän epäsolidaarisuusveron laskemiseksi jos te ette usko tätä tutkittua tietoa niin pyydän kääntämään katseet ruotsiin jossa sosiaalidemokraattien johtama hallitus on päättänyt poistaa sikäläisen epäsolidaarisuusveron eli värnskattin perustelu tämän veron poistamiselle sosiaalidemokraattien johtaman hallituksen perustelu tämän veron poistamiselle on se että pitkällä aikajänteellä tämän veron poistaminen ei vähennä verotuottoja

myös ympäristöministeriön hallinnonalan toimia kuten jokunen on tänään jo maininnut ilmastonmuutoksen torjuminen on tämän hallituksen tärkeimpiä tehtäviä ympäristöministeriön hallinnonalalla tähän tähtääviä toimia ovat muun muassa avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen ja energiatehokkuusremonttien tukeminen yli kahdellakymmenellä miljoonalla eurolla

kadon torjumiseksi kymmenvuotisen elinympäristöjen parantamisohjelman niin kutsutun helmi ohjelman ohjelma keskittyy vuonna kaksituhattakaksikymmentä erityisesti soiden suojeluun ja ennallistamiseen lintuvesien ja kosteikkojen kunnostamiseen sekä perinneympäristöjen ja metsäisten elinympäristöjen hoitoon vesistöjen ja itämeren suojelu ovat tärkeitä kokonaisuuksia lähes seitsemän miljoonaa euroa kohdistetaan itämeren ja vesien suojelun edistämiseen jolla pyritään vähentämään vesistöjen rehevöitymistä ja edistämään meriluonnon monimuotoisuutta vesien huono kunto näkyy meillä aina kesäisin sinilevälauttoina

meriluontoon kohdistuvia ympäristövahinkoja torjutaan kolmella miljoonalla jotka kohdistetaan hylkyjen öljyntyhjentämiseen hallitus haluaa myös tukea kansalaisyhteiskuntaa ja sen järjestöjä esimerkiksi luonnonsuojelu ja ympäristöjärjestöille esitetään kaksi pilkku yksi miljoonaa euroa jolla tuetaan muun muassa saariston ja tunturialueiden jätehuoltoa kestävää kehitystä ja kulttuuriympäristön vaalimista järjestöt tekevät tärkeää työtä yhteistyössä viranomaisten kanssa rahoituksen lisääminen on myös luottamuksenosoitus näille tärkeille toimijoille ympäristöministeriössä toteutetaan myös sosiaalipolitiikkaa asumisen toimenpiteiden muodossa erilaisten arvioiden mukaan suomessa elää tällä hetkellä noin viisituhatta asunnotonta asunnoton voi olla kuka tahansa ikä sosioekonominen tausta tai sukupuoli eivät välttämättä määrittele asunnottomuutta myös tältä osin hallitus haluaa parantaa tavallisten ihmisten asemaa käynnistämällä asunnottomuuden puolittamiseen tähtäävän kehittämisohjelman seuraavalle kahdelle vuodelle yleisesti ottaen tämä talousarvio ottaa huomioon suomen kunnianhimoisen tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen kaksituhattakolmekymmentäviisi mennessä näitä tavoitteita edistetään yhteensä kahdella miljardilla eurolla jotka kohdentuvat kohdentuvat niin maatalouden muutoksiin kuin esimerkiksi raideliikenneverkon kehittämiseen vielä lyhyesti joulun hengessä onnellisuuskeskustelu ilahduttaa vihreät ovat jo kauan esittäneet bruttokansantulon rinnalle muitakin mittareita onnellisuus voisi olla näistä yksi

arvoisa puhemies haluan vielä näihin työllisyyspalveluihin ja työllisyysvaikutuksiin puuttua nimittäin opposition suunnalta nytten sanottiin näin että työllisyyspalveluihin ja yrityspalveluihin satsaaminen vain kasvattaisi hallintoa ja ja lisäisi julkisen puolen menoja

työllisyyden kuntakokeilut alkavat kaksituhattakaksikymmentä ja niin kuin tässä totesin iloisena kainuussakin tämmöinen kokeilu sitten suoritetaan koko maakunnan alueelle pois lukien puolanka joka sitten lähtee toisen kunnan kanssa pohjois pohjanmaan suunnalla tähän kokeiluun hyvät te olette tässä tuoneet esille sitä että tämän maan hallitusohjelma ja ja budjettikin ovat sosiaalisesti epäoikeudenmukaiset mutta tämähän tuo sitä sosiaalista oikeudenmukaisuutta ei pelkästään se raha ole se asia vaan se että se pitkäaikaistyötön pääsee töihin ja pääsee työllistymään nämä ovat niitä työllisyysvaikutuksia jotka ovat edustaja multala positiivisia ei pelkästään puheenjohtaja rahassa

arvoisa puhemies olemme kuulleet tämän päivän aikana jo lukuisia kertoja hallituspuolueiden toimesta siitä miten he ovat nyt tehneet niin sanotun koulutuksen kunnianpalautuksen tavoite on näin sivistyneen oikeistolaisen näkökulmasta sinänsä kannatettava ja hyvä ja sen merkityksen pitkällä aikavälillä kansakuntamme hyvinvoinnin takeena varmasti kaikki ymmärtävät olen kuitenkin huolissani siitä että hallituksen ovat suurelta osin määräaikaisia eivätkä pysyviä eräs edullinen ja nopeasti opiskelijoiden hyvinvointia lisäävä teko olisi ottaa koppi kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa esitetystä opintotuen tulorajojen korotuksesta viidelläkymmenellä prosentilla

kuudellatuhannella eurolla nykyisestä tämä olisi oikeudenmukaista koska nykyinen opintotukijärjestelmä haittaa opiskelijaa hankkimasta lisätuloa ja sakottaa liiasta ahkeruudesta parhaimmassa skenaariossa se voisi myös vähentää massiivista tukien takaisinperintää jota on suoritettu lähes neljänkymmenentuhannen opiskelijan osalta tänä vuonna palkansaajien tutkimuslaitoksen raportin mukaan tulorajojen viidenkymmenen prosentin nosto lisäisi julkisyhteisöjen nettotuloja arviolta noin kuudella miljoonalla eurolla vuodessa ja hämmästelenkin miten marinin marinin hallituksella on varaa jättää nämä lisämiljoonat huomioimatta tilanteessa jossa valtion kirstua täytetään velkarahalla

arvoisa puhemies ensin edustaja kettuselle kertokaa nyt toki mikä on näiden hallituksen työllisyystoimien vaikutus siis kuinka monta uutta työllistä ne tuovat kun meillä on eduskunnan riippumattoman tietopalvelun laskelma jonka mukaan marinin hallituksen budjettiesitys tuottaa suomeen viisituhatta uutta työtöntä siis ei ainuttakaan uutta työllistä lisää niin jos teillä on joku riippumattoman tahon laskelma näiden

esititte työllisyysvaikutuksista niin kuulemme sen todella mielellämme koska niitä on täällä todella odotettu jatkan tuosta mihin edustaja heikkinen jäi siis siitä miltä tämä budjettiesitys näyttää opiskelijan kannalta mitä tämä marinin uuden sukupolven hallituksen budjettiesitys tuo opiskelijalle se ei tuo ainakaan parempaa toimeentuloa vaan enemmän velkaa niskaan haluan muistuttaa hallituspuolueita ankarasti rikotuista toimeentulolupauksista opiskelijoille hallituspuolueethan keskustaa lukuun ottamatta lupasivat ennen vaaleja opintotukeen merkittäviä korotuksia puolueiden lupaukset opintorahan määrästä olivat seuraavat vasemmistoliitto kolmesataaviisikymmentäyksi euroa sdp kolmesataakolmekymmentäkuusi euroa rkp kolmesataakolmekymmentäkuusi euroa ja vihreät kolmesataakolmekymmentäkolme euroa eli yli

nykytilanteeseen nähden no opintorahaan on siis nyt tulossa noin kahden pilkku viidenkymmenen euron korotus siksi että opintorahan määrä sidotaan kansaneläkeindeksiin siis voiko todella olla nyt niin arvoisat vihreät edustajat että tästä yli kahdeksankymmenen euron korotuslupauksesta tulikin vain kaksi pilkku viisikymmentä euroa tiedättekö montako nuudelipussia sillä saa edustajat forsgren ja hyrkkö ehkä muistavat minä ainakin muistan itse vielä että sillä saa noin viisi nuudelipussia siis viisi nuudelipussia no se mitä opiskelijan hyvinvoinnin eteen pitää nyt korottaa näitä opintotuen tulorajoja juuri niin kuin edustaja heikkinen tässä esitti olen itse jättänyt lakialoitteen opintotuen tulorajojen korottamisesta palkansaajien tutkimuslaitoksen selvityksen mukaisesti joka tarkoittaisi siis yhdeksällä tukikuukaudella sitä että jatkossa saisi tienata tämän noin kahdentoistatuhannen euron sijaan kahdeksantoistatuhatta euroa vuodessa tämä opintotuen tulorajan nostaminen paitsi lisäisi nyt opiskelijoiden onnellisuutta ja hyvinvointia lisäisi myös julkisyhteisöjen tuloja kuudella miljoonalla eurolla ja siis kaikki voittaisivat tätä me kokoomuksessa haluamme me haluamme palkita ahkeraa opiskelijaa ja sen takia opintotuen tulorajan korottaminen on kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa mitä hallituksella on tarjota opiskelijalle

arvoisa herra puhemies edustaja heikkinen jospa minä olen sitten se sivistymätön vasemmistolainen jos oppiarvoihin halutaan tässä keskustelussa mennä mutta olen kyllä heikkisen kanssa vähän samoilla linjoilla että meillä pitäisi olla mahdollisuus ansaita verotuksen kautta enemmän mutta sen pitää olla kohdennettua kyllä silti tämä on tasapainoilua että pitenevätkö sitten opiskeluajat ja sitä kautta tuovat sitten taas kustannuksia lisää yhteiskunnalle ja meidän pitäisi pystyä myöskin määrittelemään se

missä on työpaikkoja siellä pitäisi olla koulutusta itse olen vähän tämmöinen ehkä sivistymätön mutta haluaisin nähdä enemmän niin että meillä korkeakouluopinnot olisivat paremmin sijoittuneet sinne missä meillä olisi työpaikkoja jotka olisivat heti valmiita ottamaan opiskelijoita työharjoitteluun ei meillä satakunnassa valmistu metallurgiaan ei ei elintarviketeollisuuteen eikä metsäteollisuuteen yhtään diplomi insinööriä vaikka meillä olisi heti työpaikkoja ottamassa vastaan niitä opiskelijoita jotka ovat valmistumassa diplomi insinööreiksi meidän yliopistokeskukset pitävät niin tarkasti huolta siitä mihinkä ne antavat näille filiaaleille mahdollisuuksia että meillä korkeakouluopintoja voidaan suorittaa niin että meillä elinkeinoelämä ja opiskelu kohtaavat paremmin mutta tuo on hyvä ehdotus ja ja olen olen erittäin positiivinen katsomaan sen suuntaan jos se tarkoittaa sitä että meillä ei myöskään opinnot viivästy vaan se tarkoittaa sitä että sinulla on työpaikka jossa voit opintojen kannalta tehdä juuri sitä oikeaa työtä mikä edistää sinun opintojasi ja että sinusta tulee se ammattilainen sille sektorille edustaja vestman te puhuitte tuossa verotuksen rajoista kuinka ne alenevat haluan muistuttaa että meillä on hyvin paljon palkansaajia jotka ansaitsevat työehtosopimuksen mukaisen palkan alle kaksituhattaviisisataa euroa kuukaudessa te unohdatte puheenvuoroissa sen kun puhutaan pienituloisista pienituloisuus ei tarkoita sitä että on kaksituhattaviisisataa ja sekin on pieni varsinkin jos nyt arvoisa puhemies jatkan hetken pöntöstä

arvoisa puhemies ilahduttavaa nähdä teidät siellä ja päästä yllättämään teidät on erittäin tärkeää että tässä hallitusohjelmassa ollaan otettu kantaa siihen nyt ehkä olen vähän varastamassa pääluokan

keskustelua mutta palaan juuri tuohon mitä esimerkiksi edustaja kaunisto toi täällä esille mikä on jo vähän sitä seuraavan pääluokan keskustelua mutta minun mielestäni on erityisen tärkeätä nähdä tämä kokonaisuus kun puhutaan opinnoista koulutuksesta valmistumisesta että meillä pystyttäisiin vielä määrätietoisemmin todellakin määrittelemään niin että meillä koulutus palvelisi elinkeinoelämää se voi tuntua vähän vasemmistolaisen suusta kummalliselle että mennään elinkeinoelämän kriteereillä mutta toden totta meillä ei ole varaa pienenä kansana kouluttaa niin sanotusti turhaa me emme saa unohtaa luovia aloja jotka ovat kaiken rikkaus koska monesti luovilta aloilta siirrytään myös muille sektoreille antamaan lisähedelmää tuotekehittelylle ja muulle sen takia meillä pitää olla monimuotoinen monimuotoinen koulutusjärjestelmä toivon todellakin että kun pääluokan osalta käydään keskustelua palataan myös siihen että mitä minä olen että meillä kaikilla on mahdollisuus oppia ja meidät kaikki pidetään mukana näin vielä olen sen muutaman kerran sanonut lukihäiriöisenä kansanedustajana pidän mahdottoman tärkeänä että jokainen suomalainen pidetään mahdollisimman paljon tuottamassa meille itsellemme hyvää ja rakentamassa yhteiskuntaa

otin vielä yhden puheenvuoron koska jäi esiin nostamatta erittäin tärkeä asia jonka aiemmin täällä päivällä otin kyllä esiin hallitus tekee paljon sen mukaisesti mitä viime kaudella hallitus ja oppositio yhdessä linjasivat liikunnan edistämiseksi liikuntapoliittisesta selonteosta tehdyssä mietinnössä se tosiaan oli kaikkien eduskuntaryhmien yhteinen mietintö ja olimme siitä kaikesta samaa mieltä nyt myös omassa ohjelmassaan linjannut että liikunnan edistämiseen käytettävien määrärahojen ei tulisi laskea sen myötä kun veikkausvoittovarat väkisinkin tulevina vuosina laskevat hallitusohjelmassa on kompensaatiokirjaus että kompensoidaan tämä veikkausvoittovarojen lasku liikunnalle ja urheilulle nyt kuitenkin on käynyt niin että alkuperäisessä rinteen hallituksen talousarvioesityksessä liikuntajärjestöiltä oltiin vähentämässä kaksi pilkku neljä miljoonaa euroa tämän veikkausvoittovarojen laskun seurauksena täydentävässä talousarvioesityksessä ministeri kosonen siirsi tämän leikkauksen liikuntapaikkarakentamiseen tämä on tietenkin todella valitettavaa koska liikuntapaikkarakentamisella eli pääosin kunnilla ei täällä eduskunnassa juokse delegaatioita puolustamassa

ja näin ollen tämä leikkaus jäi myös eduskunnan budjettikäsittelyn jälkeen voimaan liikuntapaikkarakentaminen on kuitenkin juuri se tapa jolla voimme mahdollistaa ihan kaikille lapsesta ihan sinne vanhuksiin asti kuntien kautta edullisen tavan liikkua esimerkiksi uimahalleja rahoitetaan tällä rahalla sen vuoksi toivonkin todella että sen kirjauksen joka hallitusohjelmaan on kirjattu että kun veikkausvoittovarat vähenevät jo nykyisten toimenpiteiden seurauksena ja todennäköisesti tulevina vuosina vielä enemmän niin liikuntapaikkarakentamiseen ja ylipäätään liikunnan ja urheilun edistämiseen löytyisivät sitten rahat budjetin puolelta siellä on sellaisia eriä kuin

arvoisa puhemies olisi vielä paljon asiaa mutta ehkä käytän nyt viimeisen puheenvuoron tähän asiaan haluan vielä näistä työllisyystoimista ja vaikutuksista käydä hieman hieman lävitse ajatuksia ja ja niitä esityksiä mitä tähän budjettiin on tulossa arvoisa puhemies hallitus panostaa tutkimus kehitys ja innovaatiotoimintaan kansainvälistymiseen ja tässä business finland on käynyt monesti esillä tämä on työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla keskeinen toimija yritysten uudistumisen kasvun ja kansainvälistymisen polulla

me käännämme tämän tutkimus ja kehitysrahoituksen suunnan nousevaksi ja kurssin kohti neljän prosentin bruttokansantuotetavoitetta vuoden kaksituhattakaksikymmentä talousarviossa panostetaan vähähiilisyyteen ja kiertotalouteen kivihiilen käytöstä luopumiseen kannustetaan tulevien kolmen vuoden aikana runsaasti ja tästä ensimmänen kolmekymmentä miljoonaa sisältyy vuoden kaksikymmentä budjettiin lisäkannusteilla tuetaan kivihiilen käytön korvaavia investointeja jotka mahdollistavat kivihiilestä luopumisen ennen vuotta kaksikymmentäviisi ja tämä arvoisa puhemies tuo myös lisää työpaikkoja

haluan vielä puhemies tuoda esille sen että tämä hallitus tekee oikeudenmukaista aluepolitiikkaa hallitus vahvistaa sopimuksellisuutta alue ja kaupunkikehittämisessä sopimalla ja yhdessä tekemällä me saavutamme toiminnalla aiempaa parempaa vaikuttavuutta haluan tähän oikeudenmukaiseen aluepolitiikkaan tuoda esille vielä tämän että kuljetustuki jatkuu ja siihen varataan se kuusi miljoonaa euroa vuodelle kaksikymmentä tämä kuljetustuki on

arvoisa puhemies päivän keskustelussa tuli hallituksen linja hyvinkin selväksi ja siihen en oikeastaan sen enempää palaa kuin vain toteamalla että että meillä on laki ja kansainväliset sopimukset

meidän vastuuntuntoiset viranomaisemme ja että heidän toimintaansa luottaen heidän tehtävänsä on ottaa huomioon myöskin se sisäinen turvallisuus mistä puhuttiin paljon uskon että esimerkiksi viime vaalikaudella säädetty tiedustelulaki antaa viranomaisille hyvät työkalut toimia myöskin sitten täällä olemme tänään puhuneet myös siitä että kriminalisoitaisiin terroristijärjestötoimintaan osallistuminen katsotaan miten sen kanssa pystyttäisiin etenemään viimeksi kokoomuslainen oikeusministeri ei siihen kyennyt kuten aikaisemminkin on sanottu tapauskohtaisesti arvioidaan ja katsotaan lapsen etu edellä aivan kuten esimerkiksi kokoomuksen edustaja vartiainen on twitterissä todennut me tarvitsemme hyvinkin vahvaa kansainvälistä yhteisöä joka tuolla alueella toimii ja totta kai tässä eduskunnassa ja laajemminkin toivottaisiin laajaa kansainvälistä ratkaisua jossa rikolliset saatettaisiin oikeuden eteen mutta tämän ei ole varmuutta toki meillä pitää olla varmuus myös näistä ihmisistä ja ennen kaikkea heidän taustoistaan siitä millaisia he he ovat mitä he ovat tehneet koska muuten saattaisi tulla eteen tilanne että meillä on suomen rajalla passiensa kanssa ihmisiä jotka tulevat tänne ja meillä ei ole mitään tietoa mistä he ovat tulleet kuinka he ovat tulleet ja mitä heillä on taustalla tältä osinkin tarvitsemme erityisen tarkkoja viranomaistoimia mutta kysyisin kyllä niin kuin päivällä moneen otteeseen täällä salissa on kyselty kokoomuksen linjasta kun luin puheenjohtaja orpon haastattelun taisi olla kun itse asiassa vuorokausi on vaihtunut eiliseltä niin moneen otteeseen siinä puhuttiin lapsen edusta ja siitä että toivottavasti löydetään ratkaisu mutta sitten myöskin todetaan se että kokoomuksen linja on että ei pidä auttaa näitä aikuisia jos siihen tilanteeseen tullaan mutta mietin sitä lapsen etua että onko niin että että kokoomus katsoo että lapsen etu mahdollisesti on sitten jäädä äitinsä kanssa vieraan maan terrori ja sisällissodan rintamalle tai vastapuolen vangiksi tai voisiko lapsen etu olla tulla esimerkiksi äidin kanssa suomeen tutkintavankeuteen tai vankilaan äidin rinnalla tai entä tuoda suomeen ja sijoittaa huostaan otettuna esimerkiksi isovanhempien lämpöön tukeen ja kasvatukseen nämä kaikki asiat meillä tulee olemaan käsillä ja sen takia meidän pitäisi nyt vastuuntuntoisesti ja tarkkaan harkita millä tavalla oikeasti lasten edusta huolehditaan hallitus on nyt linjansa antanut ja sanonut ja sillä toivottavasti myöskin edetään ja aamulla ulkoministerille luottamus tässä eduskunnassa

arvoisa puhemies yksikään lapsi ei ole väärä eikä yksikään lapsi saa olla uhrina sille että joidenkin aikuisten pelot ja ennakkoluulot sanelevat sen kenen lapsen koti suomi on kysyn vuorostani nyt teiltä hyvä oppositio ja erityisesti perussuomalaiset olisiko teidän syytä pyytää anteeksi näiltä al holin suomalaisilta lapsilta sitä että olisitte valmiita jättämään heidät yksin tai valmiita siihen että päätökset heidän tulevaisuudestaan tehtäisiin polkemalla heidän oikeuksiaan keskustelu siitä ovatko al holin leirillä olevat lapset oikeutettuja heille kuuluviin ihmisoikeuksiin on kylmäävää kun te hyvä oppositio puhutte täällä toistuvasti al holin aikuisista ja huudatte heidän peräänsä niin me puhumme al holin lapsista ja huudamme heidän peräänsä me muistamme nämä pienet ihmiset suomalaiset lapset lapsen oikeuksien noudattamisen noudattamisen tulisi olla yhtä selvää kuin se että heillä on oikeus elämään ja silti tunnu sitä olevan me puhumme ihmisoikeuskysymyksistä suomessa ymmärrättekö te varmasti sen kun vaikeissa ja epäinhimillisissä tilanteissa halutaan onnistua mahdollisimman hyvin tai epäonnistua mahdollisimman vähän meidän tulee toimia paitsi takaamalla yksilönsuoja myös tuntemalla ennen kaikkea ihminen ihmisen mieli ja se miten hän voi ja saa kokea kuuluvansa yhteiskuntaan jos nälissään ja kylmissään paleleva lapsi kokee että hänen kotimaansa ei välittänyt hänestä hän murtuu jos sortuvassa teltassa nukkuva suomalainen lapsi kokee ettei hänen kotimaansa halua suojella häntä hän murtuu ja jos likaista vettä juodessaan ja väsymystä kavahtaessaan hän kokee että hänelle ei haluta tarjota turvallista tulevaisuutta hän murtuu mikään muu ei ole omiaan aiheuttamaan katkeruutta ja vihaa kuin se että joku hylkää sinut hylkää siksi että joku muu on tehnyt vääriä ratkaisuja aiemmin todellinen riski on se että apua tarvitsevat lapset suljetaan yhteiskunnan ulkopuolelle vankioloihin seuraamaan kurjuutta ja väkivaltaa seuraamaan kuolemaa ole oikein elää lapsuutta jossa elämä ympärilläsi on pelottavaa julmaa ja tappavaa lapsen ja sen toteuttamisen tulee olla kaiken keskiössä me emme voi olla vastuussa siitä että nämä lapset murtuvat me emme halua sulkea näiltä lapsilta silmiämme mutta me haluamme antaa heille suojan ja rauhan jossa he saavat sulkea silmänsä turvassa kylmältä ja pimeältä näitä lapsia pitää auttaa ja heillä on oikeus siihen heillä on oikeus siihen että heitä suojellaan ja heillä on oikeus siihen että viranomaiset arvioivat sen mikä on juuri heidän yksilöllinen etunsa nämä lapset eivät ole vastuussa vanhempiensa teoista olen äärimmäisen ylpeä ja kiitollinen siitä että meillä on ulkoministeri joka ei suostu luovuttamaan ihmisoikeuksien edessä ei edes silloin kun tilanne vaikuttaa mahdottomalta sellainen hallitus ja ulkoministeri suomalaisille etuoikeus arvoisa puhemies viikonloppuna nuorempi lapseni kysyi minulta uutisia katsottuaan mitä tarkoittaa isis lapsi hän ei ymmärtänyt tätä termiä selitin että jotkut käyttävät tätä termiä niistä lapsista jotka joutuvat olemaan terrorismin seurauksena suljetuilla leireillä lapseni katsoi minua kysyvästi ja sanoi en ymmärrä siltikään mitä se tarkoittaa nehän ovat suomalaisia lapsia ei voi olla niin että me emme ymmärrä tämän asian ydintä kun kaksitoista vuotias nuorikin sen ymmärtää sillä asia on täsmälleen niin he ovat lapsia ja heidän kuuluu päästä

arvoisa

suomalaisten tilanteesta on käyty tänään tähän mennessä hyvin poikkeuksellista välikysymyskeskustelua pääministeri on puheessaan kehottanut kokoomusta häpeämään voi sanoa luokaton suoritus kerta kaikkiaan kokoomuksen ei tarvitse hävetä sitä että me olemme huolissamme suomen kansallisesta turvallisuudesta ministerit ovat esittäneet aitiostaan kysymyksiä kansanedustajille mitä ihmettä tehkää nyt ministerit työtänne ja vastatkaa te tehtyihin kysymyksiin teillä on valta ja vastuu joku hallituksen suunnalta on esittänyt välikysymystä oppositiolle arvoisa hallitus te taidatte olla nyt syvässä suossa syvässä suossa ja suomen linja asiassa on heiveröinen keskustelun aikana on tuotu esille lasten oikeuksia ja yleistä turvallisuutta lapsillehan tämä on inhimillinen katastrofi se on selvä ja lapsia pitää auttaa ei kahta sanaa hallituksen viesti on kuitenkin tänään ollut myös että kansallisesta turvallisuudesta voidaan tinkiä kunhan vain saadaan kalifaatista väkeä suomeen nyt puhutaan asioista jotka ovat meille suomessa hyvin tuntemattomia ja kehityskulut meille outoja arvoisa puhemies hallitus on pyrkinyt ovelasti kääntämään tätä keskustelua kokoomuksen suuntaan ja puhunut että ei saa politikoida mitä höpinää tämä on eduskuntatalo on politiikkaa al hol on mitä suurimmassa määrin iso kansainvälinen poliittinen kysymys joka puhuttaa suomen lisäksi pohjoismaissa euroopassa ja myös laajemmin miksi kokoomus on mukana kokoomus mukana välikysymyksessä sen takia että ulkoministerin toiminta on ollut isis perheiden osalta kyseenalaista ja salailevaa mitä ihmettä siellä ulkoministeriössä oikein tapahtuu tämä luo oikeasti epävarmuutta suomalaisten keskuuteen on käsittämätöntä että opposition oikeutta tehdä välikysymys kyseenalaistetaan marinin hallituksen uudet linjaukset sen osalta ketä voidaan syyriasta kotiuttaa eivät ole selkeytyneet tämän päivän aikana hallituspuolueilla on edelleen erilaisia tulkintoja siitä pyritäänkö suomeen tuomaan lapsia vai tuodaanko myös terroritöihin lähteneitä äitejä arvoisa puhemies hallitus kurkkii siis edelleen ulkoministerin höykyttämän konsulipäällikkö tuomisen olan takaa ja jänistää vastuutaan täällä on kyselty kenen on vastuu jos kalifaattiin menneille tapahtuu jotain se on tärkeä kysymys minä kysyn kuka on vastuussa jos ja kun heitä nyt ollaan tuomassa takaisin suomeen ja suomessa tapahtuu jotain

samalla hallitus osoitti arvonsa me olemme ihmisen puolella julkisuudessa leirin tilanteesta on ollut esillä mitä erilaisimpia näkemyksiä on tärkeää että hallitus teki linjauksensa sekä ripeästi että harkiten voi sanoa että hallitus teki salomonin tuomion ratkaisun joka on sekä viisas että oikeudenmukainen ja kestävä hallitus haluaa lapset turvaan ja toimii sen eteen samalla hallitus haluaa taata suomalaisten turvallisuuden hallituksen linjaus on samalla sekä inhimillinen että turvallisuutta rakentava me haluamme auttaa lapsia meillä ole velvoitetta lähteä tekemään mitään leirillä olevien naisten takia he ovat omin tahdoin lähteneet tukemaan hirmuhallintoa mutta ihmisyyden tähden ja kansainvälisten sopimusten tähden me emme voi olla auttamatta leirin lapsia kyse on oikeusvaltion perustasta ja ihmisistä arvoisa puhemies miksi al holin tilanne on aiheuttanut niin paljon keskustelua kyse lienee ennen kaikkea huolesta ja pelosta me suomalaiset olemme laajasti huolissamme sekä leirin lasten tilanteesta että kansakuntamme turvallisuudesta on huomattava että leirillä olevista kolmestakymmenestä suomalaisesta lapsesta suurin osa on alle viisivuotiaita maailman terveysjärjestön mukaan

alle viisivuotiasta lasta on kuollut al holin leirillä joulukuun kaksituhattakahdeksantoista ja tämän vuoden elokuun välisenä aikana tilanne leirillä heikkenee koko ajan arvoisa puhemies kun me ajattelemme noita leirin lapsia me voimme ajatella omia lapsiamme lapsi on samanlainen niin täällä suomessa kuin syyriassa tai missä tahansa kun minä henkilökohtaisesti ajattelen omaa neljävuotiasta poikaani ja kolmevuotiasta tyttöäni voin ajatella samalla noita al holin leirillä olevia leikki ikäisiä lapsia jokaisella lapsella tulee olla yhtäläiset oikeudet turvaan ja suojaan riippumatta siitä millaista kasvatusta ja opetusta on annettu riippumatta hänen vanhempiensa teoista tai tekemättä jättämisistä jokaisella lapsella lapsi on syytön vanhempiensa synteihin vaikka ne olisivat verenpunaiset leirin suomalaiset lapset ovat meidän lapsiamme koska he ovat suomalaisia kaikkia leirin lapsia me emme voi nyt auttaa siksi suomi ensin periaate toteutuu tässä hallituksen linjauksessa me haluamme auttaa suomalaiset lapset turvaan arvoisa puhemies hallituksen linjaus on linjassa ykn lapsen oikeuksien sopimuksen ja perustuslakimme kanssa voidaan sanoa että aiheesta käyty julkinen keskustelu oli paikallaan ja että lopputuloksena syntynyt hallituksen linjaus on lakiemme mukainen on tärkeää että hallitus toteuttaa linjauksessaan mainitsemansa terroristista toimintaa koskevan lainsäädännön uudistamisen niin että se vastaa kansamme oikeustajua ja vahvistaa turvallisuuttamme arvoisa puhemies hallitus otti linjan jonka takana voi seisoa ja kun illalla painaa päänsä tyynyyn voi nukkua hyvällä omallatunnolla

arvoisa puhemies

ja itse asiassa ympäri maailman huoli on on ollut aito asia ei ole helppo ja asia ei ole yksinkertainen kuten tiedetään leirillä on kymmeniätuhansia ihmisiä tässä joukossa on suomalaisia ja kuten täällä on monta kertaa todettu jo eilisen ja tämän päivän aikana naisia heistä on noin kymmenen ja heillä on kolmisenkymmentä lasta lapsista yli puolet on alle kuusivuotiaita ja heidän joukossaan on ilmeisesti myös orpolapsia näitä lapsia meidän on autettava ja näin hallitus on myös linjannut myös linjannut meillä on siis tilanne jossa suomen aikuisia kansalaisia joukossa myös perheitä on lähtenyt vapaaehtoisesti tukemaan hirmuhallintoa ja ja raakuuksia toisiin maihin sekä rakentamaan täysin epäinhimillistä kulttiyhteisöä nämä aikuiset pitää saattaa tuomiolle teoistaan toivottavasti asiaan saadaan tuomioistuin kansainvälisellä tuella ja myös kansainvälisellä tasolla puhutaan tästä ongelmasta aidosti al hol päätöksissä pitää ottaa huomioon suomalaisten turvallisuus ja päätökset tapauskohtaisesti on selvää että kaikki leirillä olevat aikuiset voivat olla syyllisiä julmiin tekoihin ja tämän on oltava myös odotusarvo tässä asiassa heidän taustansa tulee tutkia huolella jos he päätyvät tänne suomeen hallituksen al hol päätös nojaa tiettyihin asioihin se nojaa meidän omaan perustuslakiimme lastensuojelulakiin konsulilakiin sekä useisiin kansainvälisiin sopimuksiin suomi tekee päätöksensä juuri siten kuin oikeusvaltiossa tehdään ne tehdään täällä lakien mukaan mitenkään muuten näitä päätöksiä ei voida tehdä kysymys kuuluukin pitäisikö maamme lakeja muuttaa terrorilainsäädännön osalta olen itse lakivaliokunnan jäsen ja me kävimme lakivaliokunnan kanssa tänä syksynä tutustumismatkalla norjassa ja myös minä jäsenenä olin vierailemassa siellä ja tutustuimme siellä paikalliseen lainsäädäntöön tulin henkilökohtaisesti siihen tulokseen että meillä laahaa lainsäädäntö jäljessä muita pohjoismaita nimenomaan myös terrorismilainsäädännössä toisin kuin esimerkiksi ruotsissa suomessa ei ole kriminalisoitu terrorijärjestöön liittymistä ja siinä olemista elämistä siihen kuulumista se piti tehdä viime vaalikaudella mutta niin kuin ollaan jo kuultu täällä silloinen oikeusministeri ei asiaa edistänyt yhtenä syynä oli muun muassa direktiivi ei sitä edellyttänyt lainsäädäntö tuleekin vihdoinkin päivittää tähän päivään uhka ei ole hävinnyt minnekään ja on mahdollista että nämä tilanteet tulevat toistumaan myös tulevaisuudessa tähän meidän on varauduttava arvoisa puhemies supo tulee tekemään omat turvallisuusarvionsa ja on tärkeää että ne tullaan ottamaan vakavasti huomioon tässä päätöksenteossa kyse on suomalaisten turvallisuudesta mutta muistakaamme että kyse on myös inhimillisyydestä

arvoisa puhemies

yksi avoimuus ja osallistaminen ministeri edistää avoimuutta ja kansalaisten osallistamista kaikessa toiminnassa ministeri pyrkii tiedottamaan ja käymään dialogia myös ja erityisesti keskeneräisistä asioista arvoisa puhemies tässä al hol jupakassa sekä sen julkisessa käsittelyssä nämä ylevät ihanteet on sivuutettu täysin me poliittiset päätöksentekijät olimme jatkuvasti mediatietojen varassa eri vaiheissa kohua jota on värittänyt salamyhkäisyys mediaan tihkui jatkuvasti vuodettuja tietoja yksityiskohtaisista palautussuunnitelmista jotka julkisuudessa kiistettiin olemme myös kohdanneet ennenkuulumattoman tilanteen jossa suomalaiset tunnolliset virkamiehet ovat koko tulevaisuutensa ja uransa kariutumisenkin uhalla esittäneet julkisen hätähuutonsa ulkoministerin epäonnistuneesta johtamisesta ja mahdollisista väärinkäytöksistä

ministeri haavisto myös kiisti painostaneensa konsulipäällikkö pasi tuomista tuominen kuitenkin vahvisti että häntä painostettiin niin ikään ministeri haavisto on kertonut että hän informoi asianmukaisesti al hol toimenpiteistään tasavallan presidenttiä presidentti niinistö kuitenkin kiisti saaneensa tiedot etukäteen ulkoministeriön virkailijayhdistyksen juha parikka kommentoi helsingin sanomissa yhdeksäs päivä joulukuuta haavistoon kohdistuvaa epäluottamusta kuvaten häntä muunnellun totuuden puhujaksi aika vakavia syytöksiä henkilöstön edustajalta arvoisa puhemies näyttää kiistattomalta että valtioneuvoston jäsen ministeri pekka haavisto on puhunut eduskunnalle ja suomen kansalle muunneltua totuutta hän on toiminnallaan luonut ulkoministeriöön pelon ilmapiiriä virkamiehen painostaminen kantamaan poliitikolle kuuluvaa vastuuta ristiriitaiset kuvaukset tapahtumista ja poliittisen vastuun väistely eivät kuulu suomalaiseen hyvään hallintoon villeimmissä huhupuheissa mediassa puhuttiin jopa siitä että al holin leiriltä oltiin tuomassa pienissä ryhmissä suomeen ihmisiä jotta poliittista päätöstä asiassa ei tarvitsisi tehdä arvoisa puhemies nyt kun hallituksella on viimein sekä jopa tasavallan presidentin luoma paine poliittisesti vahvistaa toimintalinjansa olisi kohtuullista odottaa että se olisi luonteeltaan looginen ja yksiselitteinen eikä näin monitulkintainen hallituksen uskottavuus on koetuksella kun vasemmiston vihreiden ja keskustan edustajat kommentoivat linjausta ristiriitaisesti julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa tuodaanko jihadistinaisia tosiasiallisesti suomeen vai ei itse pahoin pelkään että kirjaukseen auki jäävä takaportti saa tosiasiallisesti aikaan tilanteen jossa käytännössä kaikki jihadistit pääsevät suomeen syyttömiä lapsia keppihevosenaan käyttäen

arvoisa

tärkeitä sekä lasten oikeudet että suomalaisten kansalaisten turvallisuus tämä on oikeudellinen ja eettinen mutta myös inhimillinen kysymys talvi tulee lapset ovat hengenvaarassa on hyvä että eduskunta on tänään keskustellut koska keskustelu tuo esille sen millainen ihmiskuva meillä on olen huolissani koventuneesta suhtautumisesta lähimmäiseen kysyn tänään missä on ihmisen arvo edustaja tuomioja puhui aivan aiheesta meille tänään sivistyneestä puhumisesta kiitos siitä mitä suu tuottaa sitä on täynnä kristillisistä arvoista nousee toista arvostavan puheen lisäksi myös toisista huolehtiminen lähimmäisenrakkaus ja jokaisen ihmisen mittaamaton arvo jota ei ansaita vaan joka on pysyvä jokainen ihminen on arvokas on syytä muistaa että lapsi ei ole syyllinen vanhempiensa vääriin tekoihin näin on myös terroristien lasten kohdalla tämän ajan henkisessä ilmapiirissä ei aivan helppo sanoa että myös virheitä vääriä valintoja jopa hirvittäviä rikoksia tehneellä ihmisellä on ihmisarvo hänellä on ihmisarvo vaikka emme hyväksy hänen vääriä tekojaan siksi toivon että kaikista ihmisistä puhutaan ihmismäisesti rikoksen tehneet tulee saattaa rikoksistaan vastuuseen oikeuteen mieluiten kohdemaassa mutta tarpeen mukaan myös suomessa saamaan oikeudenmukainen tuomio kärsimään ansaitsemansa rangaistus ja sovittamaan tekonsa usea somen vihapuheen haavoittama ihminen on ottanut puheeksi sen että jos oma tyttäresi olisi lapsellisuuksissaan lähtenyt miehen perässä sota alueelle olisi havahtunut todellisuuteen vasta perillä katuisi vääriä valintojaan ja tekojaan ja haluaisi takaisin kotiin hylkäisitkö hylkäisitkö hänet vai toivoisitko hänelle uuden mahdollisuuden myös sota alueelle lähteneet naiset ovat jonkun täysi ikäisiä lapsia ja siellä olevat lapset ovat jonkun lastenlapsia nämä puheeksiottajat eivät tarkoita sitä että pitäisi olla sinisilmäinen he ymmärtävät suojelupoliisin tavoin että kaikki äidit eivät ole välttämättä turvallisuusuhkia he ymmärtävät että lähteneet eivät halua missään tapauksessa palata suomeen he ymmärtävät että terroristisiin ryhmiin liittyneet voivat olla vahingollisia suomelle myös muualta käsin hallituksen lähtökohta on auttaa lapsia jokainen tapaus selvitetään yksityiskohtaisesti tarvitaan myös talven tullen laajemmin humanitaarista apua haluan painottaa että on autettava niin että maamme turvallisuus säilyy että suomalaiset ovat turvassa suomi on demokraattinen oikeusvaltio jossa on ihmisen perusoikeudet turvaava perustuslaki ja jossa toteutetaan ihmisoikeuksia jossa jokainen ihminen on arvokas al holin monimutkaisessa tilanteessa on kysymys sekä juridisesta että eettisestä se on osa suurempaa kansainvälistä kriisiä emme ole erillinen saareke myöskään maailmamme laajemmista tapahtumista on tärkeää että emme murenna oikeusvaltiomme perusteita yhdistyneiden kansakuntien lasten oikeuksien sopimus on ollut voimassa jo kolme vuosikymmentä oikeuskansleri on linjannut että lapsia tulee pyrkiä auttamaan kaikin tavoin muistetaan joka tilanteessa että jokainen ihminen on arvokas

arvoisa puhemies ulkoministerin ja hallituksen toiminta al holin kysymyksessä ollut ja on selkärangatonta suhmuroivaa ja salailevaa siitä tässä välikysymyksessä on kysymys salailuhallituksen vastuunpakoilusta ja ulkoministerin ilmeisen omavaltaisilta näyttävistä toimista ulkoministeri haavisto teidän selityksenne ovat olleet ristiriitaisia totuudessa on säästetty kroonisestikin eduskunta on tämän välikysymyskeskustelunkin jälkeen yhä vailla vastauksia vastuu jopa jihadistien kotiuttamisesta on sälytetty ja sälytetään edelleen yksittäiselle virkamiehelle vastuu joka kuuluu maan hallitukselle vastuu jonka muissa pohjoismaissa on kantanut yksiselitteisesti maan hallitus suomessa kuulemma oikeusvaltio vaatii että viranomainen kantaa poliittisenkin vastuun julkisuuden tietojen mukaan ulkoministeriön virkamiehen kieltäydyttyä toimimasta lainvastaiseksi katsomallaan tavalla hänet on siirretty syrjään tehtävästään tätä ulkoministeri te olette nyt väittänyt normaaliksi virkakierroksi vakavin kysymys onkin oletteko te ulkoministeri toiminut jopa lainvastaisesti edistääksenne itsellenne mieluista poliittista lopputulosta eli isis leiriläisten kuskaamista suomeen arvoisa puhemies näiden painavien kysymysten jälkeen pääministeri marin kysyi tänään kokoomukselta täällä salissa että eikö meitä hävetä hyvä hallitus ei meitä ei hävetä meitä ei hävetä kyseenalaistaa näitä ulkoministerin omavaltaisilta näyttäviä toimia meitä ei hävetä vaatia ulkoministeriä toimimaan oikeusvaltion menettelysääntöjen mukaan meitä ei hävetä noudattaa parlamentarismia ja vaatia vastauksia suomen eduskunnalle eikö pääministeriä hävetä kyseenalaistaa parlamentarismi ja eduskunnan oikeus kysyä arvoisa puhemies julkisuuteen vuodetun asiakirjan mukaan kaikki halukkaat eli myös isis terroristijärjestön toimintaan osallistuneet henkilöt piti tuoda suomeen viime viikolla salaa marinin hallituksen ensin hiljaisesti hyväksyen ja sitten lehdistä jälkikäteen asiasta lukien yhä vastaamaton kysymys onkin kenen ja millä mandaatilla halukkaiden isis perheiden lennättäminen charterlennolla suunniteltiin ulkoministeri teidän keskeinen totuudenvastainen on ollut että oikeuskanslerin al hol ratkaisu velvoittaisi toimiin isis perheiden kotiuttamiseksi väititte suomen kansalle toinen joulukuuta jos toimitaan konsulipalvelulain mukaan se tehdään virkavastuulla ja se tehdään tämän oikeuskanslerin kymmenes kymmenettä tekemän päätöksen pohjalta joka on viranomaisia ja myöskin ministeriä velvoittava päätös näin ei todella ole oikeuskanslerin ratkaisun mukaan oikeuskanslerin toimivaltaan ei nimenomaan kuulu määrätä viranomaisia ryhtymään mihinkään toimenpiteisiin se ei ole edes ohjeistus valtioneuvostolle kuten oikeuskansleri itsekin on selkeästi todennut

olisi toimittu tosin emme vieläkään tiedä mikä tämä toimintalinja oli ja antoiko se jonkin mandaatin toimia lisäksi täällä on väitetty että velvoite toimiin kaikkien kotiuttamiseksi al holista onkin oikeusvaltio ja ihmisoikeudet mutta oikeuskansleri pöystin ratkaisu ei sisällöltäänkään ole sellainen että siitä voisi lukea velvoitteen tuoda kaikki isis perheet suomeen erityisesti rkp vihreät ja vasemmistoliitto ovat esittäneet omaperäistä keittiönpöytäjuridiikkaansa joka on ristiriidassa oikeuskanslerin ratkaisun kanssa sen mukaan myös jihadistiset isis naiset olisi haettava koska ihmisoikeudet muut pohjoismaat eivät ole hakeneet al holista jihadistisia isis naisia itse asiassa muut pohjoismaat eivät ole hakeneet kuin orpolapsia edustaja zyskowicz esitti tänään oikeusministeri henrikssonille selkeän kysymyksen mikä on se sopimus joka velvoittaa suomen tuomaan tarvittaessa myös isis naiset leiriltä jos lapsen etu niin vaatii mutta ei muita pohjoismaita onko siis niin että hallituksen mielestä muut pohjoismaat eivät ole oikeusvaltioita ja ne eivät noudata ihmisoikeuksia pyydän että te arvoisa ulkoministeri nyt vastaatte tähän selkeään kysymykseen

arvoisa puhemies olemme eilen ja tänään huomanneet että hallituksen edustajat vievät keskustelua koko ajan pois välikysymyksen ytimestä eli ministeri haaviston toimista hallituksen edustajat yrittävät suojella sillä tavoin häntä arvoisa puhemies jos tarkoitus oli että pääministeriä vaihtamalla palautetaan luottamus hallituksen toimintaan niin toisin on käymässä toistamatta nyt jokaista vaihetta käteen jää tästä prosessista että kansanedustajille ja suurelle yleisölle on puhuttu yhtä kun samaan aikaan on erityisesti ulkoministeri haaviston toimesta aktiivisesti etsitty keinoja tehdä toista ulkoministeri haavisto on julkisuudessa viitannut pääministeri rinteen syyskuiseen ohjeistukseen kun oli ensin itse kesästä asti kärttänyt rinteeltä mitä suomi voisi tehdä pääministeri marinin hallituksen maanantaisen linjauksen jälkeen al holin leirillä olevien kotiuttamissuunnitelmien todellinen tarkoitus on jos mahdollista vielä aikaisempaakin epäselvemmin ilmaistu se ei ole sattumaa hallitus toteaa toimivaltaisen viranomaisen asiassa olevan ulkoministeriö ja sen nimeämä joka tekee kotiuttamisratkaisut suomen lainsäädännön nojalla tarkalleen millä ratkaisuvallalla ja minkä lakien perusteella erityisedustaja tekisi varsinaiset kotiuttamispäätökset ja erityisesti päätökset lapsen erottamisesta äidistään minkä hallituksen linjauksen kohta kuuden aikuisten kielteisestä avustusvelvollisuudesta yrittää antaa ymmärtää olevan mahdollista

oikeuskansleri oli yhdeksäs kymmenettä antamassaan vastauksessa tarkoituksella ottamatta kantaa siihen ovatko leirillä olijat konsulipalvelulain henkilölliseen henkilölliseen soveltamisalaan kuuluvia epäselväksi se miten erityisedustaja kykenee todentamaan kotiutettavien henkilöiden henkilöllisyyden ja tosiasiallisen biologisen äiti lapsi suhteen leiriolosuhteissa arvoisa puhemies tosiasiassa pääministeri marinin hallitus heittää ulkoministeriön erityisedustajan tässä kolmen bussin alle hän joutuu ensiksi soveltamaan konsulilakia henkilöihin joihin sen soveltaminen on erittäin kyseenalaista tai hän joutuu tekemään itse päätöksen ettei kotiutusta tehdä toiseksi hän joutuu ottamaan kotiuttamiskustannukset tosiasiallisesti valtion piikkiin kun ne konsulilain mukaan kuuluvat avustettavien maksettaviksi kolmas ja suurin bussi on se ettei ulkoministeriön ole lakien saati hallituksen ohjeistuksen perusteella mitään mahdollisuutta tehdä virkavastuunsa puitteissa päätöstä jolla lapsi erotettaisiin äidistä erityisedustajan päätöstä kotiuttaa vain lapsi tulisi edeltää joko äidin suostumus suostumus tai lastensuojeluviranomaisten päätös lapsen kiireellisestä sijoittamisesta tämä ei ole käytännössä mahdollista siinäkään tapauksessa että leiristä vastaavat tahot siihen suostuisivat arvoisa puhemies lopputulema siis on että hallitus yrittää tässä istua kahdella jakkaralla kun tosiasiassa tosiasiassa sen linjaus tarkoittaa että orpoja lukuun ottamatta jokaista kotiutettavaa lasta seuraa myös hänen äitinsä näin pääministeri marinin hallitus jatkaa sitä hallituspohjalleen ominaista poliittisen pelkuruuden linjaa ei uskalleta suoraan ja kiertelemättä kertoa mitä halutaan tapahtuvaksi ja kantaa siitä sitten vastuuta tarina muuttuu ristiriitaisuudet ja salailu jatkuvat ulkoministeri ei ole toistaiseksi vastannut yhteenkään ministerin toimintaa kyseenalaistaneeseen kysymykseen ulkoministeri haavisto ei nauti eduskunnan luottamusta

arvoisa puhemies

ylimalkainen ja ylimielinen tapa selittää asioita on ajanut hallituksen syvälle epäluottamuksen syövereihin tällainen toiminta ei kuulu oikeusvaltioperiaatteeseen eikä varsinkaan länsimaiseen demokratiaan kansa veronmaksajana ja hallituksen toimenpiteiden kohteena on oikeutettu tämän salin ohella saamaan totuudenmukaista informaatiota meneillään olevista asioista olkoonkin että se informaatio on epämiellyttävää ja mahdollisesti hallituspuolueiden nauttimaa minimaalista kannatusta suomea ei viedä eteenpäin muunnellulla totuudella eikä selittelemällä vaan määrätietoisella ja johdonmukaisella otteella johon ei itsekäs käytös eikä terroristien maahan tuonti kuulu te uusi hallitus olette moneen kertaan tuoneet julkisuudessa esiin että luottamus hallituspuolueiden ja eduskunnan kesken pitää saada takaisin ja että ainoa keino sen toteuttamiseen on keskinäinen keskustelu näiden farssien jälkeen keskustelu ei enää auta te tiedätte sen itsekin kaikki ovat nyt nähneet mitä teidän niin sanotut iltakoulukeskustelunne ovat olette antaneet ministeri haavistolle vapauden toteuttaa erikoista omaa agendaansa siihen ajoissa puuttumatta ja olette nyt joutuneet omalta osaltanne selittämään julkisuudessakin epämääräistä ja hämärää toimintaanne puolustaessanne ulkoministerin härskiä toimintaa entä suomen kansa ne ihmiset jotka ovat teidät tuohon asemaan äänestäneet ettekö te ole vastuussa heille lainkaan eikö teiltä todellakaan löydy mitään intressiä heidän luottamuksensa takaisin saamiseen varma että kansan syvät rivit ovat pettyneitä siihen että ministeritason toimijat eivät vastaa esitettyihin suoriin kysymyksiin eivätkä tee asioiden vakavuuden valossa tarvittavia poliittisia toimenpiteitä vaan lähtevät leikkimään kissa ja hiiri leikkejä kiinni jäädessään ja mikä pahinta vastuu vieritetään virkamieskunnan harteille tuollaiset temput kuuluvat hiekkalaatikolle eivät

ei todellakaan ole ansainnut tällaista hallitusta arvoisa puhemies minua suorastaan hävettää millaisen kuvan kokoaan suurempi suomi on näillä toimillaan antamassa maailmalle oma ego ja valta eivät voi eivätkä saa olla se motiivi jolla tätä maata johdetaan ja viedään eteenpäin ikävä kyllä tilanne ulospäin näyttää tällä hetkellä juuri siltä että hallitusta ei voisi vähempää kiinnostaa oman kansan hyvinvointi vaan pelkästään omat intressit etunenässä tehdään salaisia suunnitelmia ja päätöksiä juuri niistä johtuvaa epäluottamusta ja tulosta ollaan täällä tänään käsittelemässä keskellä yötä luottamus pitää ansaita vaikka hallitusohjelma on yhtä utopistinen kuin sen toimeenpaneva koalitio tällä hetkellä toimissaan uskon että oikeilla johtopäätöksillä ja voidaan tämä maa vielä jaloilleen tästä epärehellisyyden suosta nostaa mutta se vaatii kovaa työtä ja uudet vaalit hyvät keskustalaiset te taidatte olla se porukka jonka päätös ratkaisee tehkää oikein jos meinaatte vielä tulevaisuudessa varteenotettavana puolueena kansan silmissä toimia arvoisa puhemies koska hallitus ei kykene suoriutumaan tehtävästään ilman näitä jatkuvia esiin tulevia ongelmia en näe tässä tilanteessa mitään muuta mahdollista ratkaisua kuin sen että tämä sali antaa epäluottamuksen ulkoministerille tai uusi hallitus nostaa kytkintä ja antaa tilaa niille joiden prioriteettina on ensisijaisesti suomen ja suomen kansan etujen ajaminen

ja yhteiskuntaamme ansaitaan takaisin kansan syvien rivien toive on varmasti se että ei ainoatakaan terroristia tähän maahan kiitos

arvoisa puhemies al holin leirin suomen kansalaisten tilanne on saanut osakseen poikkeuksellisen laajaa medianäkyvyyttä kysymys siitä pitäisikö lapset tai lapset ja naiset hakea takaisin suomeen on herättänyt valtavasti tunnetta niin puolesta kuin vastaan naisten kohdalla kantani on vesiselvä moisiin julmuuksiin osallistuneita henkilöitä ei missään tilanteessa tule hakea suomeen he ovat menneet sinne vapaaehtoisesti isiksen piiriin tilanne on verrattavissa tikittävän aikapommin lennättämiseen rajojemme sisäpuolelle luotan supon ammattilaisten arvioon siitä että naiset olisivat palatessaan vakava turvallisuusuhka ja he todennäköisimmin hakeutuisivat mukaan jihadistitoimintaan täällä suomessa tällaiselle ideologialle ei saa antaa enää yhtään jalansijaa maassamme lasten tilanne onkin pykälää haasteellisempi vastoin omaa tahtoaan vieraaseen maahan vietyä lasta on hankala syyttää vanhempiensa virheistä kuinka kukaan voi viedä lapsensa todistamaan kalifaatin hirveyksiä suoraan sanottuna todella ja vastuutonta touhua jolle ei heru minkäänlaista hyväksyntää ei ole vastuullista yli viittä miljoonaa suomalaista kohtaan tuoda isis naisten kaltaista uhkaa kotimaahamme kuka ottaa vastuun jos he tekevät verisen terrori iskun täällä suomessa mitä te hallituksen vallankäyttäjät tulisitte sanomaan silloin uhrien omaisille ainoastaan pienten lasten auttamiseksi tulee miettiä keinoja arvoisa puhemies pidän mahdottomana ajatusta että pyhän sodan länsimaita vastaan julistaneeseen kalifaattiin omasta tahdostaan lähteneitä naisia saataisiin integroitua enää kunnolla osaksi suomalaista yhteiskuntaa turvallisuusriskit nousisivat heidän myötään väistämättä oppositiota syytetään hysterian lietsomisesta mutta me otamme supon arviot vakavasti siihen viitaten kyse on suomalaisten turvallisuudesta huolehtimisesta eikä lietsomisesta sitten hallituksen toimintaan ja luottamukseen ei ole viikkoa kulunut hallituksen uudelleen kokoon kasaamisesta kun sen liitokset paukkuvat jälleen rinteen hallituksen kaataneessa posti kyse oli omistajaohjauksen lisäksi luottamuksesta avoimuudesta ja viestinnästä mutta pieleen meni suomalaisten usko hallituksen toimintakykyyn on jälleen kovalla koetuksella vaikka pääministerin eron olisi voinut kuvitella puhdistavan ilmatilaa tuore pääministeri marin puolestaan on varovainen lausunnoissaan ja korostaa lasten etua mutta avaako lapsen etu takaportin tuoda terroristiäitejä suomeen tähän kysymykseen suomen kansa ansaitsee vastauksen peittelyn ja salailun pitää loppua tähän paikkaan muuten menevät viimeisetkin luottamuksen rippeet poliitikkoihin tarvitaan määrätietoista poliittista johtajuutta sekä ennen kaikkea avoimuutta ja rehellisyyttä tässä tulee tosiaan väkisinkin sellainen olo että onko jotain salattu ei tee hyvää demokratialle välikysymys on erittäin paikallaan sillä saatiin ainakin vihdoin puristettua jonkinlainen poliittinen linjaus hallituksen taholta

puhemies al holin leirillä olevia suomen kansalaisia koskeva päätöksenteko antaa hallituksen toimintakyvystä erikoisen kuvan tämä on ollut vähintäänkin hämmentävää toimintaa nyt meillä sitten on asiasta niin sanottu poliittinen päätös joka kuitenkin rajautuu vain lapsiin ja aikuisten kohdalla vastuu taitaa olla virkamiesten harteilla onneksi tosiaan asiasta tehtiin välikysymys ettei tämä touhu mennyt hyssyttelyllä läpi hallituksen kanta on että lapset pitää tuoda suomeen nyt kun ministeri haavisto on paikalla mistä kiitos hänelle täällä yön tunteina tosiaankin hän on paikalla se on hieno asia

tukeeko hallitus myös äitien tuomista suomeen vai ei millaisin kriteerein olette kuittaamassa myös aikuisten tuomisen suomeen suomalaiset ansaitsevat selkokielisen yksiselitteisen vastauksen ei ympäripyöreitä selityksiä ja vielä lopuksi edustaja koponen vihreistä esitti hyvin vetoavan tunnerikkaan puheen lapsista ja äideistä mutta nyt on kysymys siitä että nämä äidit eivät ole pullantuoksuisia perinteisiä äitejä vaan aivan muuta kiitos

arvoisa puhemies suomen kansa sai maanantaina tiedon siitä että hallitus aikoo tuoda isis äitien lapset suomeen pääministerimme myös linjasi tiedotustilaisuudessaan että isis äitien suomeen tulon tulevat arvioimaan viranomaiset tapauskohtaisesti eli hallitus tekee päätöksellään mahdolliseksi sen että myös isis äitejä saattaa tulla suomeen mielestäni lapset voidaan tuoda kunhan kansalaisuus todetaan mutta henkilökohtaisen valinnan tehneiden taistelualueille vapaaehtoisesti lähteneiden radikalisoituneiden isis äitien maahantulo suomeen tulee estää eikä voi olla niin että hallitus ulkoistaa poliittisen päätöksenteon ja poliittisen vastuun viranomaisille vastuu ja vastuunkanto vain ja ainoastaan hallituksella hallitus tekee tässä ison virheen ja asettaa suomalaisten hengen ja terveyden vaaraan pitäisi olla itsestäänselvä asia että jos henkilö lähtee sotatoimialueelle äärijärjestöjen toimintaan mukaan paluuta suomeen ei enää ole viattomat lapset ovat joutuneet todella ikävään välikäteen ja kun heidät nyt ollaan tuomassa suomeen on kuitenkin pidettävä mielessä että he saattavat jo muutaman kuukauden tai vuoden kuluessa riippuen heidän iästään muodostaa turvallisuusuhan maamme

ovat pahasti aivopestyjä radikaaliin ideologiaan on hyvä tiedostaa että maailmalla on tapauksia joissa varhaisteini ikäisiä on värvätty mukaan muun muassa isiksen toimintaan ja mikä mahtaa olla se rahan määrä jolla hallitus aikoo varautua näiden henkilöiden valvontaan kun esimerkiksi saksassa on tullut isoja kustannuksia radikalisoituneiden henkilöiden valvonnasta suomessa on jo valmiiksi vähiten poliiseja asukaslukuun suhteutettuna joten tehtävä ei tule olemaan helppo arvoisa puhemies edellisen ja nykyisen hallituksen toimintatapoihin on nyt todistettavasti pesiytynyt systemaattisen salailun kulttuuri ja muunneltua totuutta on puhunut yksi jos toinenkin ministeri vakavin epäluottamuksen varjo on langennut edelleenkin istuvan ulkoministerin pekka haaviston ylle kun salailut ovat tulleet päivänvaloon hallitus on istunut muutaman tunnin iltakoulussa jossa on mietitty uusi selitys ja uudet vastuunkantajat kysynkin jos hallitus saa taas luottamuksen epärehellisestä toiminnastaan huolimatta tuleeko tästä nyt pysyvä toimintatapa suomalaiseen politiikkaan onko siis niin että myös tulevat hallitukset voivat tehdä ihan mitä vain sekä jäädä useita kertoja kiinni epärehellisyydestään ja hallitus voi jatkaa samaa menoa niin kuin mitään ei olisi tapahtunut arvoisa puhemies todellisuus on taruakin ihmeellisempää kun kaikesta selviää selittelyllä ministerikierrätyksellä iltakouluilla ehkä tulevaisuudessa maamme asiatkin voidaan päättää siellä iltakouluissa ministereidemme posti sekoilut ja salailun kulttuuri hallituksessa ovat vaarantaneet koko suomalaisen demokraattisen järjestelmän kun asioista ei ei enää oteta vastuuta ja vallankahvassa roikutaan hinnalla millä hyvänsä keskusta näyttää kulkevan toimillaan kohti pienpuolueen asemaa entinen mahtipuolue on pudonnut politiikan raskaasta sarjasta höyhensarjaan toimimalla vihervasemmiston aisankannattajana hallituksella ei ole luottamustani muistutan vielä että suomen laki ei päde syyriassa ja siellä lapsen kansalaisuus määräytyy isän mukaan kuten islamistisissa maissa on tapana kaikilla lapsilla on ulkomaalainen isä arvoisat edustajat jos äänestätte hallituksen luottamuksen puolesta miettikää hetki oletteko tosissanne valmiita tukemaan ja ottamaan vastuun nykyisen hallituksen jotka irvailevat kansanvallalle ja poliittiselle vastuulle

arvoisa puhemies ihan alkuun

käsitteleekin ulkoministerin toimintaa hallitukselle välikysymyksessä osoitettu arvoisa puhemies vähintä mitä kansalaiset tässä tilanteessa ansaitsevat ja odottavat on avoimuus ja selkeä poliittinen linjaus ja vastuunkanto näistä tähänastisista julkisuuden kautta tulleista ristiriidoista sen takia me kokoomuksessakin päädyimme siihen että tehtiin todella pitkä lista välikysymys on kuitenkin opposition keino saada selvyyttä näihin asioihin teimme pitkän listan melkein kaksi sivua kysymyksiä kansallisesta turvallisuudesta turvallisuudesta siitä onko hallitus tehnyt linjauksia ja päätöksiä joissa hyväksytään tarvittaessa tapauskohtaisesti myös aikuisten paluun koska asiaa on käsitelty ja millä kokoonpanolla hallituksen mikä on hallituksen haavistolle antama mandaatti toimia asiassa ja mitä virallisia päätöksiä on tehty kysyimme myöskin eroaako marinin hallituksen linja asiassa rinteen hallituksen aikana tehdyistä päätöksistä ja toimenpiteistä ja jos eroaa miltä osin onko hallitus ymmärtänyt millainen kansallinen turvallisuusriski al holin leirillä olevien henkilöiden kotiuttaminen on ja huomioiko hallitus suojelupoliisin riskiarvioita onko hallitus ollut tietoinen ulkoministerin toimista ja yksimielisesti hyväksynyt toimet miten hallitus suhtautuu ministeri haaviston lausuntojen ristiriitaisuuteen ja niin edelleen ja niin edelleen hallitus vastauksessaan joka aikaisemmin tänään tai eilen tässä salissa käsiteltiin kirjoitti että välikysymyksessä on lukuisia kysymyksiä joten hallituksen vastauksessa keskitytään niistä keskeisimpiin on valitettavaa että hallitus ei näe tärkeäksi vastata kaikkiin opposition välikysymyksessä asettamiin kysymyksiin koska tästä sitten jo seuraa se että kun kaikkiin kysymyksiin ei vastata niin tulee uusia kysymyksiä ja uusi kysymys tuli hallituksen ja ulkoministeri haaviston vastauksesta tänään päivällä kun viittasitte siihen että tästä hallituksen iltakoulusta

rinteen hallituksen aikaisesta iltakoulusta on tehty pöytäkirjamerkintä siis siitä iltakoulusta jossa oikeuskansleri on ollut paikalla kysynkin mikä oli se pöytäkirjamerkintä johon ministeri haavisto tänään aikaisemmassa välikysymyskeskustelussa viittasi kun kerroitte että paikalla oli oikeuskansleri niin väistämättä tulee myöskin mieleen kun puhutaan liittyvistä tärkeistä asioista että oliko oliko paikalla myös supon tai keskusrikospoliisin johtoa keskusrikospoliisin johtoa toivoisin tosiaan että näihin loppuihinkin kysymyksiin sekä näihin kirjallisiin kysymyksiin että uusiin kysymyksiin tässä välikysymyskeskustelussa vastaukset saataisiin pidän valitettavana myöskin sitä että että syksyn ajan kun muistetaan että että ehkä heinäkuun kesähelteillä olivat ensimmäiset kysymykset tai taisivat olla jopa heinäkuun alussa

rinteen hallitukselle ja ennen kuin kesätauolle lähdettiin tuli selvä linjaus pääministerin suulla että tässä ei aktiivisia toimia tehdä niin on on valitettavaa että nyt tässä monen kuukauden kykenemättömyys tai haluttomuus en jaksa uskoa siihen että se on ollut haluttomuutta koska tässä salissa on käsittääkseni ollut halu ratkaista tätä asiaa mutta kykenemättömyys tehdä asiasta selkeää poliittista päätöstä on myöskin saattanut johtaa ainakin julkisuuden tietojen mukaan siihen että meidän virkamiehet ovat joutuneet vaikeaan asemaan tämän asian käsittelyssä

arvoisa puhemies kaksi vuotta sitten juhlimme sitä että suomen itsenäisyys täytti sata vuotta tilastokeskus julkaisi listan niistä kansainvälisistä vertailuista joissa suomi sijoittuu kärkeen tai lähelle kärkeä lista sisälsi muun muassa sen että suomi on maailman vakain valtio maailman vapain maa ruotsin ohella maailman turvallisin maa suomessa on maailman paras hallinto suomi on maailman onnellisin maa maailman kolmanneksi tasa arvoisin maa ja suomessa hengitetään maailman puhtainta ilmaa nämä asiat eivät ole tulleet itsestään aivan kuten edustaja adlercreutz aikaisemmin tänään päivällä totesi suomalaisen yhteiskunnan kivijalka on oikeusvaltio se että suomi on oikeusvaltio ja se on luonut perustan kaikelle sille hyvälle yhteiskuntakehitykselle josta me jokainen olemme omassa elämässämme saaneet nauttia ei suinkaan ole aina ollut itsestäänselvyys me tiedämme että reilu kuukausi itsenäisyysjulistuksen jälkeen syttyi sisällissota ja siinä tapahtuneet asiat ovat erittäin kaukana oikeusvaltioperiaatteista opiskeluaikanani tutustuin silloin jo eläkeikäiseen mieheen joka oli sisällissodan aikaan ollut kymmenvuotias ja hän kertoi että kun sodan jälkeen oli vakava elintarvikepula ja hänkin sitten köyhänä lapsena oli joutunut kulkemaan kerjäämässä ruokaa niin monissa taloissa suhtauduttiin erittäin tylysti sillä perusteella että hän oli punikin pentu jossain jopa syljettiin päälle onneksi kuitenkin puolitoista vuotta sisällissodan jälkeen suomessa hyväksyttiin perustuslaki joka perustuu demokratialle ja kansalaisten osallistumiselle ja tästä oikeusvaltiokehitys lähti käyntiin ja loi todella sen hyvinvoinnin perustan mistä nyt nautimme mutta me tiedämme myöskin kansainvälisestä kehityksestä että oikeusvaltion periaatteiden pysyminen ei ole itsestäänselvyys oikeusvaltion puolustaminen on suomen vielä jatkuvan eu puheenjohtajakauden keskeisiä teemoja suomi on pyrkinyt saamaan aikaan järjestelmän jossa taloudellisesti sanktioidaan sitä mikäli eu maat lipsuvat oikeusvaltioperiaatteista oikeusvaltio suhtautuu kansalaisiin kansalaisina lapsiin lapsina se ei arvota ihmisiä sen mukaan mitä mieltä nämä ovat eikä suhtaudu lapsiin sen perusteella mitä näiden lasten vanhemmat ovat ovat tehneet ja siitähän tässä välikysymyskeskustelussa on kysymys opposition puolelta on tuotu esille sitä että ei olisi hallitus vastannut kysymyksiin kun luin tätä välikysymystekstin pitkää kysymyslistaa mielestäni suurimpaan osaan niistä kysymyksistä vastataan hallituksen eilen tekemässä linjauksessa ehkä lukuun ottamatta sitä ketkä olivat paikalla aikoinaan iltakoulussa mielestäni kaikkiin muihin kysymyksiin on tullut vastaus hallituksen eilen linjaama toimintalinja on myöskin aivan sama kuin mitä ulkoministeri haavisto viime torstaina eduskunnan kyselytunnilla eduskunnalle selosti turvallisuushuoliin on toki syytä suhtautua vakavasti mutta aivan kuten terrorismitutkija leena malkki on muistuttanut riskitöntä vaihtoehtoa ei ole muistutan että eduskunta viime kaudella sääti tiedustelulait jotka antavat työkaluja uhkiin

varautumiseen ja niistä selviytymiseen lopuksi puhemies nostaisin esille vielä sen että supo kymmenes päivä joulukuuta varoitti nimenomaan

oikeistoradikaaleista ryhmistä ja totesi äärioikeistolaisissa ja ja maahanmuuttovastaisissa piireissä ilmenee yhä enemmän vainoamista ja vihakampanjointia

arvoisa puhemies arvoisa ulkoministeri on aika ryhdikästä että olette paikalla vaikka aionkin teitä aika lailla potkia nilkoille arvoisa puhemies

välikysymyksen avainkysymys on seuraava nauttiiko ulkoministeri pekka haavisto eduskunnan luottamusta katu ja käytävägallupin mukaan ei hallituspuolueet piiloutuivat virkamiespäätösten ja lasten oikeuksien taakse ja sitten syyttivät että oppositio tekee politiikkaa näiden lasten hädällä ei me teimme välikysymyksen ulkoministeri haaviston luottamuksesta tämä on eduskunta ja oppositio tekee täällä politiikkaa aivan kuten hallituskin mutta kun aloitte puhumaan

julkisuuteen on median kautta vuotanut tietoja jotka antavat suuren epäilyksen haavisto pysynyt totuudessa antaessaan eduskunnalle tietoa al holin leirillä olevien lasten ja naisten tuomisesta suomeen mutta ovatko he suomalaisia ovatko he suomen kansalaisia tähän ei ole saatu vastausta jos leirillä on kuten tänään on keskusteluissa hallituspuolueiden jäsenten puheenvuoroissa noussut

jopa alle kolmen vuoden ikäisiä niin kysyn millä perustein he ovat suomalaisia tai suomen kansalaisia jokainen isis vaimo on daeshin eli kalifaatin eli islamilaisen valtion jäsen daesh eli isis on terroristijärjestö terroristijärjestön jäsenyys on rikos kansainvälisten sopimusten mukaan on perin kummallista jos suomesta terroristijärjestöön lähteneet naiset tuodaan hallituksen poliittisella siunauksella takaisin suomeen tällainen hallituksen linja vaarallinen suomen kokonaisturvallisuutta alentava ja suorastaan pelottava ennakkopäätös iltalehdessä kahdestoista kahdettatoista kaksituhattayhdeksäntoista toimitus otti seuraavaksi yhteyttä suojelupoliisiin supo vastasi joihinkin kysymyksiin sähköpostitse ja ehdotti puolestaan että aiheesta kysytään sisäministeriöltä viestintäasiantuntija minna passi kertoo supon pitävän todennäköisenä että isis äitien paluu lisäisi suomeen kohdistuvaa terrorismin uhkaa äidit saattavat jatkaa terroristista toimintaa ja verkostoitua keskenään toimiakseen suomen jihadistisissa piireissä supon mukaan naisten kotiinpaluutoiveet eivät perustu aitoon vapaaehtoisuuteen vaan siihen että isis on ovat joutuneet al holin leirille naiset ovat viettäneet konfliktialueella pitkän ajan he ovat matkustaneet alueelle vapaaehtoisesti tarkoituksenaan oleskella alueella pysyvästi he ovat matkustaneet alueelle tietoisina isil järjestön toiminnan luonteesta ja osa on ilmaissut myös medialle antamissaan haastatteluissa hyväksyvänsä sariatuomioistuinten langettamat julmat tuomiot seuraavan tekstin olen lainannut mukaillen tämän päivän seitsemästoista kahdettatoista kaksituhattayhdeksäntoista ilta sanomia maanpuolustuskorkeakoulun strategian pääopettaja komentaja jaakko jäntti on tänään tiistaina arvioinut mtsn seminaarissa ettei isis järjestöä ole vielä lyöty isis kaksi piste nolla on mahdollinen varoittaa jäntti pelkona on että isis nousee uudelleen ja vapauttaa kurdien

muista vankiloista isis järjestöllä on yhä viisitoistatuhatta taistelijaa joista osa on liittynyt muihin syyrian islamistisiin kapinallisjärjestöihin ja osa piileskelee siviiliväestön seassa niin sanottuina nukkuvina soluina kaikki juurisyyt isisin syntymälle uudelleen ovat edelleen voimassa osin entistä voimakkaampina isisin etuna on jäntin mukaan se ettei sillä ole kiire isis pystyy toimimaan kärsivällisesti ja sen strategia ulottuu sukupolvesta toiseen al holin leirille on muodostunut sosiaalisia rakenteita joissa väkivaltaa ja pelkoa käytetään myöskin kalifaatin omaisesti siellä leirin sisällä nämä tekijät huomioiden kaikki mittarit menevät kohti punaista siinä mielessä että turvallisuustilanne muodostuu yhä huolestuttavammaksi ja huolestuttavammaksi al holissa on jäntin mukaan tiettävästi yksitoista suomalaista naista joista osa on kantasuomalaisia ja osa maahanmuuttajataustaisia suomalaisnaisilla on kolmisenkymmentä lasta hallitus linjasi maanantaina että suomi yrittää pelastaa suomalaiset

arvoisa puhemies ensimmäiseksi haluan kiittää ministeri haavistoa että olette kuuntelemassa ja vastaamassa kysymyksiin se herättää luottamusta ja avoimuutta niin kuin tässä jo aiemmin on tuotu esille tämä asiahan on monimutkainen mutta myös yksinkertainen sen suhteen että lapsia pitää auttaa lapsia pitää auttaa ja hallituksen lähtökohtanahan on on auttaa lapsia ja niin kuin pääministeri marin jo aikaisemmin on keskusteluissa sanonut velvoitetta vapaaehtoisesti alueelle menneiden aikuisten avustamiseen ei ole hyvät oppositioedustajat niin kuin kuulitte hallitus on arvioinut tarpeet lainsäädännön muutoksiin liittyen terroristiseen toimintaan sekä tekee tarvittavat korjaukset lainsäädäntöön arvoisa puhemies nämä al holin leirin lapset ovat isis taistelijoiden lapsia joten kysynkin ministeri haavistolta onko tehty arvioita tai suunniteltu toimintalinjauksia sen suhteen että nämä sortovallan taistelijat isiksen äidit tai isät lähtisivät hakemaan lapsiaan suomesta takaisin onko tämänsuuntaisiin toimiin varauduttu suomen viranomaisten toimesta

arvoisa puhemies kiitos ulkoministeri haavistolle että olette paikalla täällä tänään näin keskellä yötä al holin leirin tilanne on vaikea ja sitä se on ollut jo pitkään kukaan ei varmasti ole väittänyt että tilanne olisi yksinkertainen tai helposti ratkaistavissa moni pohjoismaa on jo paljon meitä ennen päätynyt ratkaisuun ja hakenut leiriltä orpolapsia ja sairaita lapsia vanhempien suostumuksella leirillä olevista suurin osa on lapsia suomalaisia lapsia on joukossa lapsia tulee auttaa nyt vihdoin opposition välikysymyspaineen alla hallitus on kyennyt kertomaan sen minkä moni kansanedustaja ja moni muu on jo aiemmin toistanut toistanut lapsia autetaan ja lapsia tulisi auttaa toisin kuin moni täällä on väittänyt tässä välikysymyksessä ei kuitenkaan ole kysymys siitä keitä al holin leiriltä mahdollisesti tuodaan sitä päätöstä ei voida tehdä huutoäänestyksellä lehtitietojen varassa valtioneuvosto on se taho jolla on kaikki tieto käytössään leirillä olevista lapsista ja aikuisista turvallisuusriskeistä joita heidän tuomisensa suomeen aiheuttaa sekä niistä turvallisuusriskeistä mitä myös leirillä oleminen aiheuttaa ja neuvottelutilanteesta kurdihallinnon kanssa siksi onkin hyvin erikoista että valtioneuvosto oli myös lähes ainoa taho joka vasta eilen opposition välikysymyspaineen alla kykeni kommunikoimaan tahtotilansa ääneen arvoisa puhemies tämä välikysymys lähti siitä onko ulkoministeri haavistolla ollut toimilleen hallituksen hyväksyntä ja virallinen päätös ja onko hän antanut asiasta riittävät ja oikeat tiedot välikysymyksen esittämisen jälkeen on tullut ilmi että ministeri haavistolla oli iltakoulussa saatu hallituksen hiljainen hyväksyntä toimilleen edelleen kuitenkin epäselvää mikä tämä hallituksen hiljaisesti hyväksymä toimintalinja oli toisekseen on epäselvää oliko toimintalinja sama joka nyt eilen vahvistettiin ja jonka perusteella tehdään valtioneuvoston periaatepäätös myöhemmin oikeuskanslerin päätös tarkasteli aikaisempia hallituksen toimia ja otti kantaa myös mahdollisuuksiin tulevista toimista erikseen päätöksessä kuitenkin todettiin että päätös ei ole edellytys toimia tietyllä tavoin eikä myöskään edellytä viranomaisilta joitakin tiettyjä toimia tätä oikeuskanslerin linjausta ulkoministeri haavisto kuitenkin käytti perusteena toimien valmistelemiseksi lehdistä olemme saaneet myös lukea niin ulkoministeriön virkamies tuomisen kuin johtavan johtavan virkamiehen sosiaali ja terveysministeriön kansliapäällikön kirsi varhilan selkeän kannan mukaan lapsia vanhempineen ei voi tuoda suomeen ilman valtioneuvoston päätöstä vastuu operaatiosta on yksittäiselle virkamiehelle virkavastuulla aivan liian suuri heidän mukaansa pääministeri marin kertoi eilen tiedotustilaisuudessa hallituksen valmistelevan nyt periaatepäätöstä eilen julkistettujen linjausten mukaan koska edelleen on epäselvää kysyn onko nyt siis tulkittava että valmisteltava valtioneuvoston tuleva periaatepäätös mahdollistaa operaatiot eli lasten ja tarvittaessa aikuisten hakemisen suomeen tutkitaanko turvallisuusriskit suomessa vai ennen kuin päätös aikuisten tuomisesta suomeen tehdään arvoisa puhemies miksi hallitus ei voinut jo aiemmin kertoa että tavoitteena on lasten hakeminen suomeen tarkennan vielä kysymys ei ole siis siitä että olisi pitänyt julkisuuteen kertoa kaikki valmistelujen yksityiskohdat virkamiesten ja viranomaisten ja turvallisuus on tietysti turvattava hallituksen kyvyttömyys kommunikoida tahtotilaansa on se jota tässä on ihmeteltävä viranomaisten toiminnan ja virkamiesten päätösten on perustuttava lakeihin tavoitteen linjaaminen on kuitenkin valtioneuvoston tehtävä vastaus tähän viimeiseen kysymykseen taitaa olla valitettavasti selvä hallitus hallitus pyrki iltakoulussaan hiljaisella hyväksynnällään mahdollistamaan operaatioiden valmistelut ja ehkä myös päätökset operaatioista ulkoministeri haaviston johdolla mahdollisimman pitkälle ennen kuin hallitus ottaa vastuun linjausten tekemisestä ja miksi näin koska hallituspuolueiden näkemyksissä oli niin suuri ero ja se oli julkisuudessa ääneen kommunikoitu tämän jälkeen sellaisen valtioneuvoston kannan muodostaminen joka mahdollistaisi sekä keskustan että muiden puolueiden tulkinnat oli erittäin vaikeaa arvoisa puhemies on aivan selvää tilanne ei ole pysyvä sen vuoksi suomen tulisi yhdessä etsiä muiden maiden kanssa kansainvälistä ratkaisua tuomioistuimen perustamiseksi leirin lähialueelle kiireellistä on myös suomen lainsäädännön osalta terroristilainsäädännön kiristäminen viipymättä tälle löytyy varmasti eduskunnasta laaja tuki

arvoisa puhemies täällä salissa tuntuu olevan monta kansanedustajaa jotka haluavat toimia eräänlaisina tuomareina

ovat raportoineet että neuvotteluissa kurdien kanssa ei ole edetty he heittelevät ilmoille syytöksiä laittomuuksista ilman rahtuakaan näyttöä he eivät tunnu aina ymmärtävän että suomessa viranomaiset toimivat suomen lakien eivät muiden pohjoismaiden lakien mukaisesti hyvä oppositio oikeuskansleri on se joka ministerin toimien laillisuuden tutkii näin on ministeri itsekin todennut ja tuomiovalta tässä maassa kuuluu jonnekin muualle tähän saliin ulkoministeri on myöskin useasti todennut että tähän asiaan liittyvät päätökset ja toimet on valmisteltu huolellisesti yhdessä ministeriön ylimmän virkajohdon kanssa ja oikeuskansleria konsultoiden mikäli virkajohto olisi havainnut mitään merkkejä toimien laillisista ongelmista he olisivat varmasti tuoneet ne ilmi tällaista huomautettavaa ei ole ilmennyt

muutama sana turvallisuudesta ja suojelupoliisista on selvää että tämänkaltaisen vankileirin olosuhteet eivät varmasti ole kenellekään hyväksi fyysisesti tai henkisesti mutta täytyy muistaa että me emme tiedä miten kauan tämä leiri on ylipäätään olemassa esimerkiksi leirin purkautuminen voi saattaa nämä suomalaiset lapset entistä suurempaan vaaraan tai johtaa siihen että osa näistä ihmisistä joka tapauksessa palaa suomeen minusta on erittäin hyvä että viranomaiset ovat erilaisiin tilanteisiin yhdessä valmistautuneita vaikka nämä erilaiset varautumissuunnitelmatkin ovat kohahduttaneet oppositiossa

julkisuuteen suojelupoliisi on on sanonut että uhan muodostavat ihmiset ovat tosiaan suurempi uhka jos he ovat suomessa kuin jos he ovat syyriassa ja on todennut myös että tämä ei tarkoita että jokainen yksilö muodostaisi uhan suojelupoliisi on korostanut että tapauskohtaista arviointia tarvitaan tapauskohtainen arviointi kuulostaa jossain määrin tutulta ikään kuin se olisi osa tätä hallituksen linjaa arvoisa puhemies suomalaisten lasten tilanne syyriassa on erittäin vaikea ja monimutkainen on kattavasti avannut tilannetta ja tehtyä valmistelua sekä ulkoasiainvaliokunnalle että myöskin julkisuudessa valitettavaa on se että tämän asian pitkittynyt julkinen käsittely voi hidastaa tai pahimmillaan hankaloittaa lasten auttamista ja viranomaisten toimintaa erittäin vaikeissa olosuhteissa toivottavasti tästä päästään mahdollisimman pian eteenpäin

arvoisa puhemies jatkan hieman siitä mihin edellisessä puheenvuorossani jäin minua on häirinnyt täällä tämän päivän keskustelussa se että tätä oikeuskanslerin lokakuista al hol ratkaisua on jopa väkivaltaisella tavalla pyritty yksinkertaistamaan tämä oikeuskanslerin ratkaisu kuvaa sitä aika monimutkaista juridista kehikkoa joka tähän asiaan liittyy ja ja myöskin sitä perusoikeuksien punnintaa jota jos tätä asiaa tarkastellaan puhtaasti juridisesti tässä asiassa täytyy välttämättä välttämättä tehdä ulkoministeri viittasitte päivällä oikeuskanslerin lopputulemaan tässä ratkaisussa siihen että perustuslaki ja ihmisoikeusvelvoitteet puoltavat sitä että ainakin lapset on pyrittävä kotiuttamaan referoitte tätä ratkaisua kuitenkin siinä mielessä valikoivasti että oikeuskansleri jatkaa tätä lopputulemaa oikeudellisella arviolla on nyt esillä olevassa tilanteessa rajallinen merkitys sen vuoksi että viranomaisten tosiasialliset mahdollisuudet ja edellytykset toimia poikkeavat edellä esitetyin tavoin siitä mitä ne olisivat jos kysymys olisi maan sisäisestä tilanteesta

oikeuskanslerin ratkaisun mukaan ainakaan konsulipalvelulaista ei johdu yleistä velvoitetta suomelle hakea isis leiriläisiä oikeuskansleri viittasi ratkaisussaan myös

tähän lainkäyttövaltaan joka pätee lähtökohtaisesti vain valtion omalla alueella tämähän tarkoittaa siis sitä että kansainväliset sopimukset kuten lasten oikeuksien sopimus velvoittavat toteuttamaan lasten oikeudet nimenomaan täällä suomessa

edelleen ratkaisussa on tarkasteltu perustuslaissa julkiselle vallalle säädettyä velvoitetta turvata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen tältä osin oikeuskansleri on viitannut oikeuskirjallisuuteen perustuslain säännös tältä osin siis julkiselle vallalle vallalle säädetty velvoite turvata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen on yleisluonteinen ja suomessa legaliteettiperiaate on tiukka tällöin laillisuusvalvojat eivät voi käyttää pelkkää viittausta perustuslain pykälään omien sanktioidensa perusteena

nyt kysynkin teiltä ulkoministeri mihin säännökseen tarkalleen ottaen perustuu tämä vihreiden edustajien väittämä selkeä velvoite noutaa al holin leiriltä kaikki myös mahdollisesti jihadistiseen toimintaan syyllistyneet naiset tänne suomeen mihin säännökseen perustuu tällainen kuten täällä on todettu selkeä velvoite noutaa lopulta kaikki al holin leiriltä myös oikeuskanslerin ratkaisun perusoikeuspunninta on tosiaan jäänyt täällä lähes huomiotta jälleen kerran suora sitaatti varsinkin myös aikuisten kotiuttaminen voi saamieni tietojen perusteella johtaa muiden suomessa oleskelevien perus ja ihmisoikeuksien vaarantumiseen oikeuskansleri on viitannut siis perustuslain seitsemänteen pykälään ja siinä turvattuun jokaisen suomalaisen oikeuteen turvallisuuteen no suojelupoliisin vakavan arvion mukaan isis naiset suomeen palatessaan todennäköisesti jatkaisivat terroristista toimintaansa ja verkostoituisivat verkostoituisivat

tuoreen supon supon lausunnon mukaan suomeen palatessaan isis naiset ja heidän teini ikäiset lapsensa muodostaisivat todennäköisesti suuremman uhan kuin al holin leirille jäädessään nyt kysynkin lisäksi vielä ulkoministeri teiltä miten tämä supon vakava turvallisuusarvio otetaan hallituksen tuoreen linjauksen mukaan tarkalleen ottaen huomioon

osaatteko vastata tähän ainakaan hallituspuolueiden edustajat eivät osaa kumpi on oikeassa edustaja kärnä joka sanoo että jotta isis naisia voidaan kotiuttaa vaaditaan suojelupoliisilta niin sanotut puhtaat paperit vai onko oikeassa ministeri andersson joka sanoo että lasten etu on aina määräävä tämä turvallisuusarvio olisi jollain tavalla ilmeisesti sitten toissijainen hänen mukaansa tämä on sekava linja toivon että te osaatte nyt selventää mikä nimenomaan tämän lapsen edun ja sitten näiden turvallisuusarvioiden välinen suhde tarkalleen ottaen on

arvoisa herra puhemies nyt puheenvuoroni loppuun että syntyy luonteva kokonaisuus suomi on oikeusvaltio jossa meidän tulee toimia perustuslain muiden suomen lakien ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaisesti perustuslaki turvaa jokaisen ihmisen vapauden koskemattomuuden ja turvallisuuden konsulipalvelulaki määrittelee miten suomi auttaa vaikeuksiin joutuvia kansalaisiaan lastensuojelulaki määrittelee miten autamme lapsia ratkaisevaa on lapsen etu tekemättä jättäminen olisi vastuutonta lapsia tulee aina suojella yli puolet suomalaislapsista on aivan pieniä alle kouluikäisiä mitä nuoremmasta lapsesta on kysymys sitä suuremmat mahdollisuudet lapsella on selvitä hankalista ja manipuloivista oloista jos nämä lapset joilla on oikeus palata suomeen palaavat tänne vasta kymmenien vuosien kuluttua tilanne voi olla aivan toinen

pohjalta valtioneuvosto antoi linjauksensa viranomaistyön tueksi hallituksen lähtökohta on auttaa lapsia ja suomalaisten turvallisuus huomioon lapsia ei jätetä vaaraan hallituksella on samanlainen kanta kuin tasavaltamme presidentillä linja on samankaltainen kuin muilla pohjoismailla se on eduskunnan hallintovaliokunnan mietinnön mukainen viranomaiset tekevät tapauskohtaiset yksilölliset päätökset kokonaisharkinnan perusteella luotan suomalaisten maailman luotettavimpien viranomaisten toimintaan velvoitetta vapaaehtoisesti sota alueelle menneiden aikuisten avustamiseen ei ole on syytä muistaa että suomen kansalaisilla on joka tapauksessa oikeus palata tänne suomeen tähän on varauduttu suomessa toimivat viranomaiset tutkivat ja arvioivat tulijoiden mahdolliset rikosoikeudelliset vastuut niin kuin tähänkin saakka viranomaisten tehtävä on varmistaa että tänne tulevista henkilöistä ei koidu turvallisuusuhkaa suomelle tämä edellyttää viranomaisten tiivistä yhteistyötä suomessa oleskelevien turvallisuus ei saa vaarantua tämä on perustuslakimme mukaista terrorismiin liittyvä lainsäädäntö vaatii uudistamista vaikka asiassa edettiinkin jo viime kaudella pidän tärkeänä sitä että hallitus arvioi tarpeet lainsäädännön muutoksiin liittyen terroristiseen toimintaan ja tekee tarvittavat korjaukset lainsäädäntöön voimme ottaa esimerkkiä ruotsista ja norjasta terroristiryhmään kuuluminen on norjassa rikos myös rekrytoinnista terroristiseen toimintaan tulee tehdä rikollista lainmuutoksiin on selkeä tarve maamme turvallisuuden takaamiseksi on tarve kehittää myös viranomaisviestintää ja oppia tästä tapahtumasarjasta jotta kansalaisille välittyy selkeä kuva siitä miten viranomaiset toimivat

puhemies täällä salissa äskettäin edustaja hyrkkö kertoi niin hyvän tarinan että on se ikävä tässä kohtaa totuudella pilata hyrkkö antoi ymmärtää että kokoomus jättäisi lapset al holin leirille näinhän tilanne kuitenkaan ei ole vaan kokoomus on valmis tuomaan lapset takaisin suomeen jos heidän vanhempansa lapset ehdoitta tänne luovuttavat ikävä kyllä näin ei välttämättä hirveän joutuisasti tapahdu koska leirille jääneet vanhemmat ovat olleet uskossaan kaikista puhtaimpia jihadisteja ovat halunneet siellä viimeiseen saakka kalifaattia tukea ja rakentaa omaa islamilaista islamilaista valtiotaan näin ollen on syytä tässä sen aikaa odotella että äidit tulevat riittävästi katumapäälle siitä että lapsen etu todellakin toteutuu paremmin suomessa kuin leirillä

arvoisa puhemies jatkan tuosta mihin edellisessä puheenvuorossani jäin keitä nämä jäntin mainitsemat vangit ovat entä nämä viisitoistatuhatta taistelijaa onko heidän joukossaan näiden isis naisten puolisoja tuodaanko heidät myöhemmin suomeen perheenyhdistämisen perusteella meidän kansanedustajien tulisi kyllä saada tietää ovatko nämä isis vaimot joilla on joitain mahdollisia siteitä suomeen todellakin suomen kansalaisia ja suomen kansalaisuus vai ovatko nämä naiset vain oleskelleet suomessa ja ovat siten vain lähteneet suomesta lainaan mukaillen ylen uutista kahdeksas kolmatta kaksituhattakuusitoista brittiläisen asiantuntijaryhmä quilliamin julkaiseman raportin mukaan isis käyttää laajasti lapsia terroritoiminnassaan raportti on ensimmäinen joka perehtyy siihen miten isis käyttää hyväkseen ja pahoinpitelee lapsia turvatakseen liikkeen tulevaisuuden raportin mukaan isis panostaa paljon ideologiansa juurruttamiseen lapsiin ääri islamistisen koulutuksen avulla jotta heistä muovautuisi tulevia terroristeja tarkoituksena on luoda uusi toinen sukupolvi ja vahvempi sukupolvi taistelijoita jotka on ehdollistettu ja opetettu toimimaan isisin tulevina jäseninä suurin huoli on että isis valmistelee armeijansa totuttamalla nuoria lapsia väkivaltaan ja juurruttamalla heihin ideologiaansa kouluissa raportissa todetaan lapsille opetetaan myös taistelutaitoja joiden avulla he esimerkiksi palvelevat etulinjassa tai vartiopaikoilla tai tarkka ampujina tai sitten räjähteitä heitä myös koulutetaan toimimaan itsemurhapommittajina raportin mukaan isis juurruttaa ideologiaansa lapsiin pienestä pitäen isisin ylläpitämissä kouluissa lapsia pyritään totuttamaan väkivaltaan näyttämällä heille isisin propagandavideoita viemällä heitä katsomaan julkisia teloituksia ja antamalla heille leikkiaseita leluiksi suurin osa opiskelusta kouluissa keskittyy raportin mukaan isisin oikeana pitämän islamin tulkinnan opetukseen teini ikäiset nuoret opiskelevat koulutusleireillä taistelutaitoja heille opetetaan taistelulajeja asetekniikkaa ja vankien kanssa toimimista raportin mukaan äideille annetaan oppaita joissa kerrotaan miten heidän tulee kasvattaa lapsiaan heidän pitää muun muassa kertoa iltasatuina tarinoita marttyyreista ja näyttää lapsille väkivaltaisia videoita ääri islamistisilta verkkosivuilta quilliam toteaa että lasten pitkäkestoinen altistuminen väkivallalle vahingoittaa heitä sekä fyysisesti henkisesti sekä välittömästi että pidemmällä aikavälillä tämä on yksi vakavimmista tilanteista maailmassa isisin harjoittama indoktrinaatio alkaa jo syntymästä ja lisääntyy kouluissa ja koulutusleireillä quilliamin johtaja noman benotman sanoi seuraavaksi mukaillen lainaan iltalehden uutista ensimmäinen viidettä kaksituhattakuusitoista muslimiväestöön suhteutettuna suomesta on liittynyt eniten ihmisiä isisiin koko väestöön suhteutettuna suomi on lähtömaana

suomessa asuva muslimi lähtee kaikista maailman maista todennäköisimmin taistelemaan äärijärjestö isisin riveihin kertoo jerusalemin yliopistossa tehty tutkimus miksi juuri suomesta tutkimuksessa pohditaan sitä miksi juuri suomesta päädytään lähtemään väkivaltaisille taistelukentille syyt löytyvät lähtömaiden piirteistä maista jotka ovat etnisesti ja kielellisesti hyvin homogeenisiä kuten suomi liitytään isisiin eniten mitä homogeenisempi isäntämaa on sitä suuremmat vaikeudet maahanmuuttajilla kuten lähi idän muslimeilla on sulautua väestöön kuten aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet eristäytyminen saa aikaan sen että jotkut heistä radikalisoituvat tutkimuksessa todetaan

euroopasta isisin riveihin on matkustanut noin kuusituhatta ihmistä heistä noin kolmannes on kuollut ja toinen kolmannes on vangittuna alueella tai paennut muualle arviolta kaksituhatta entistä isis taistelijaa on raportin mukaan palannut eurooppaan ovatko näiden isis vaimojen aviomiehet kuolleita vankeina vai jo euroopassa syntyykö suomalaisen naisen aviomiehen muillekin vaimoille perheside suomeen

arvoisa puhemies seuraavassa jatketaan

arvoisa puhemies minä sanon nyt kerralla sanottavani arvoisa puhemies presidentti kekkonen on on aikoinaan sanonut että isänmaataan voi palvella myös oppositiossa viisaasti sanottu se on jälleen nähty välikysymyksen kautta oppositio halusi sitä että hallitus tekisi linjauksensa ja päästäisiin tästä vakavasta ja hyvin monimutkaisesta tilanteesta eteenpäin kyllä minä arvoisa ministeri voin sanoa että on hienoa että ministeri haavisto on täällä paikalla näin juuri pitäisikin olla muistan kun olen itse ollut seitsemässä välikysymyksessä että istua nökötin siellä kyllä ihan loppuun asti ja se oli aika hedelmällistä siellä yömyöhään kuunnella

myös teille sanon vain sen että kyllä minä ymmärrän sen että ministerin tehtävissä kaikki eivät ole helppoja ratkaisuja kun on itse ollut monesti samantyyppisessä tilanteessa niin tietää että että joskus tuntuu että se seinä on siinä vastassa kun ei niitä faktoja ole ei ei pysty ennustamaan mitä tapahtuu mutta silloin kun ei pysty ennustamaan ihan varmasti pitää ottaa tietoa siitä mikä on se tämänhetkinen tilanne ja mitä mitä arvioidaan mitä sanovat muut asiantuntijat kun hallituksella ja valtionhallinnolla ja valtion päämiehillä on nimenomaan ne mahdollisuudet saada sitä kaikkein ajankohtaisinta ja ja juridisesti punnittua tietoa

ei kannata tehdä mitään tapauskohtaista harkintaa vaan nimenomaan lähteä siitä että ne viedään mahdollisimman matalalla kynnyksellä valtioneuvoston päätettäväksi ja sillä tavalla kollegiaalisesti saadaan päätöstä se tässä henkilökohtaisesti hieman mietityttää että että kun ministeri haavisto on kokenut ministeri ja hyvin maltillinen ministeri ja pitkään tosiaan ollut ministerin tehtävissä jo aikaisemmin ja tietää että nämä ovat monimutkaisia asioita niin miksi tätä ei viety valtioneuvoston istuntoon jossa olisi saatu ne ne päätökset ja linjaukset jo aikaisemmin jolloinka tähän tilanteeseen ei olisi jouduttu no oikeastaan vastaus tähän varmasti ovat poliittiset syyt eli hallituspuolueilla ei ollut yhteistä kantaa mutta se että hallituspuolueilla ei ole yhteistä kantaa ei saa pitkittää päätöksiä koska se monta kertaa on kansalaisten kannalta hankala juttu olen ollut ministerinä hallituksessa jossa oli viisi eri puoluetta ja siinä oli sitten aina vähän samanlaisia tilanteita mutta se ei voi pitkittää no tämän päivän keskusteluista on vedettävissä sellainen johtopäätös että olette päätyneet siihen että palaamaan halukkaita aikuisia tuodaan suomeen valtion toimesta eikö niin ja tälle oli jo suunnitelma eikö niin näihin me nyt haluaisimme täällä vastauksen ja me olemme nyt sopineet täällä on meitä viisi kokoomuslaista että me puhumme näitä puheita niin kauan tänä iltana että me saamme ne ne vastaukset me olemme nyt niin sitkeitä että me odotamme

ja sitten kysymys kuuluu myöskin onko tämä nyt aivan varmasti kaikille hallituspuolueille täysin selvä no vastaus on jo heti että ei ole keskustapuolueella on ainakin muutamia kansanedustajia jotka eivät ole sisäistäneet tätä mitä te olette eilen päättäneet minun mielestäni keskustapuolueen pitäisi nyt todeta niin kuin edustaja tölli aikoinaan sanoi että siitä on lähdettävä että tähän on tultu ja ja sitten vain lähteä eteenpäin mutta tunnustaa se että nyt ollaan ja tunnustaa se mitä on tullut eilen sovittua joskushan sitä tulee sovittua sellaista mitä sitten seuraavana päivänä katuu mutta sitä ei voi sitten kyllä peitellä koska me odotamme täällä sitä vastausta mutta toivon tietysti nyt että lähdetään liikkeelle kuten tuomioja toivoi

haavisto

arvoisa herra puhemies aluksi kiitokset ministerille että olette täällä vielä kuuntelemassa toimienne asianmukaisuuden ja luottamuksenne sijaan otan kantaa mahdolliseen suomalaisten isis perheiden kotiuttamiseen aikaisemmat sotarikos sekä kansanmurhatutkimukset suomessa ovat osoittaneet niiden haasteellisuuden sekä korkeiksi kohoavat kustannukset ruandalaisen joukkomurhaajan oikeudenkäynti ja rankaiseminen sekä joukkomurhasta epäiltyjen irakilaiskaksosten sotarikostutkinta maksamaan jopa yli kuusi miljoonaa euroa vuosia kestäneiden oikeudenkäyntien jälkeen tässä salissa on myös useasti mainittu eri yhteyksissä paikan päällä auttaminen itse monessa rauhanturvaoperaatiossa olleena kysyisinkin teiltä arvoisa ministeri olisiko ensisijaisesti syytä viedä avustusjärjestöjen kautta apua leirillä oleville suomalaisille mahdolliseen välittömään hätään sen sijaan että hallitus lähtee kiireellisesti tuomaan isis henkilöitä suomeen näin hallitus antaisi viranomaisillemme aikaa tutkia isis perheiden taustat ja riskit kurdihallinnon kanssa yhteistyössä tapauskohtaisesti sekä selvittää mahdollisesti suomeen tuotavat lapset

arvoisa puhemies kiitos ensinnäkin edustajille jotka ovat vielä paikalla ja käytetyistä puheenvuoroista oma ajatukseni oli että kun kierros on käyty niin vastaan lopuksi mutta nyt ymmärsin kansanedustaja risikon puheenvuorosta että kierros ei lopu oliko muna vai kana ensin mutta tehdään se näin päin ja jos tämä herättää sitten keskustelua niin pyrin vastaamaan ensinnäkin tässä on kysytty nyt vielä hallituksen periaatepäätöksen luonteesta mitä tämä kokonaisharkinta merkitsee ja missä se tapahtuu se kokonaisharkinta tapahtuu viranomaisharkintana siinä ovat kaikki mukana myöskin turvallisuusviranomaiset siinä ovat varmasti lastensuojeluviranomaiset mukana siinä on ulkoministerin erityisedustaja mukana se tietenkin tapahtuu ennen mitään päätöksiä koska silloin joudutaan katsomaan sitä lasten etua mutta joudutaan katsomaan myöskin näitä turvallisuuskysymyksiä vastasin täällä tänään päivällä tähän samaan kysymykseen edustaja essayah otti sen esille että voiko olla sellaisia turvallisuuteen liittyviä asioita jotka estävät auttamasta myös näitä lapsia voi olla tällaisia asioita voi olla mutta en halua mennä niihin tarkemmin harkinta on yksilökohtainen perheiden tilanteeseen liittyvä liittyvä ja siinä tehdään erittäin läheistä yhteistyötä turvallisuusviranomaisten kanssa täällä on myöskin kysytty tästä prosessista siitä iltakoulupäätöksestä olen olen sitä myöskin laajemmin kuvannut se liittyy juuri siihen että oli tilanne jossa oli saatava joitakin ratkaisuja aikaan ulkoministeriön osalta että valmistellaan näiden lasten auttamista myöskin siltä pohjalta joka joka täällä on puhuttu oikeuskanslerin ratkaisusta aikaisempiin valituksiin ratkaisua ennen kerroimme miksi se on vaikeaa miksi se on hankalaa mutta minun johtamani ulkoministeriö on kuitenkin vastuussa siitä että jotakin toimintaa on lasten auttamiseksi tuli ratkaisu jossa tuli erityisedustaja ja tuli tämä linjaus joka käsiteltiin siinä iltakoulussa jossa läsnä olivat ministerit ja tämä erityisedustaja ja silloin tähän toimintalinjaukseen ei ollut huomautettavaa mutta se oli ulkoministeriön toimintalinjaus tässä asiassa mikä siinä on hyvää siinä on hyvää se että tämä erityisedustaja pääsi liikkeelle ja viranomaisyhteistyö saatiin käyntiin tämä viranomaisyhteistyö on sen jälkeen jatkunut

todetaan että uusitaan tämän erityisedustajan mandaatti ja toimintamahdollisuus nämä turvallisuuskysymykset ovat nyt entistä painotetummin esillä ja se on hyvä kun tähän liittyvät myöskin nämä terrorismilainsäädännön uudistamistarpeet pidän sitä erinomaisen hyvänä täällä on on myöskin nostettu esiin itse asiassa edustaja multalalla oli oli hyvä hyvä lista kysymyksiä siitä keitä sitten tuodaan ja ja kuka päättää todellakin tämä viranomaisverkosto joka meillä on kunkin lapsen tilannetta arvioida erikseen meillä on edelleen se tilanne että tämä lähtee lapsista tämä on myöskin edustaja vestmanille kun sanoitte että olisi joku päätös että tuodaan kaikki sellaista ei ole sellaista päätöstä ei ole vaan lähdetään tästä lapsesta lapsen edusta ja lapsen etu edellä tässä kokonaisuudessa mennään tähän tämä valtioneuvoston periaatepäätös antaa nyt mahdollisuuden tietysti täällä on myöskin tuotu esiin hyvissä puheenvuoroissa sitä voivatko lapset sitten olla radikalisoituneita minkä ikäisenä voivat olla mitä riskejä heihin sisältyy ja muuta tämäkin kuuluu tähän arviointiin joka henkilökohtaisesti ja yksilökohtaisesti pitää pitää tehdä mutta tietysti lähtökohtaisesti pyritään näitä lapsia tässä tässä auttamaan näemme myöskin hyvin huolestuttavana valtioneuvoston piirissä sellaisen kehityksen että lapset olisivat leirillä viisi vuotta ehkä kymmenen vuotta muuttuisivat viisi vuotiaista jässiköistä viisitoista vuotiaiksi kavereiksi jotka eivät ole nähneet mitään muuta kuin isis leiriä ja he ovat suomalaisia he ovat suomalaisia he eivät ole ehkä käyneet mitään kouluja ja ovat sitten murrosiässä murrosiässä millainen turvallisuusriski tästä tulee se on myöskin tässä kokonaisuudessa arvioitava ja sen takia juuri lapsiin kohdistuvana tämä valtioneuvoston päätös ja periaatepäätös mielestäni antaa nyt ne toimintamahdollisuudet mitä myöskin suomen viranomaiset tarvitsevat viranomaisten oma viesti on ollut se että eivät he koe että heidän niskoilleen pannaan jotain mitä he eivät voi kantaa vaan että tässä täytyy olla selkeä tuki tämän valtioneuvoston päätöksen kautta sille että he voivat tätä arviointia tehdä ja tällainen tuki on nyt järjestetty kiitos

vielä jatkaa sen verran anteeksi en ehtinyt kaikkiin vastata ensinnäkin tästä paikan päällä auttamisesta tämän käynnistimme jo kesällä siellä toimii kaksi kolme kansainvälistä järjestöä joiden kautta olemme olleet koko ajan yhteydessä siitä voidaanko suomalaisten tilannetta erityisesti turvata ja auttaa siihen on liittynyt se riski että jos suomalainen perhe siellä saa joitain välineitä tai varusteita telttaansa siellä varastellaan siellä turvallisuusriskejä jos sinulla on parempaa tavaraa kuin naapuriteltassa ja muuta mutta olemme pyrkineet toimimaan niin että että lapset ja perheet saavat siellä apua mutta tätäkin on jatkunut jo aika kauan ja ja tilanne ei ei ole paranemassa siellä ei turvallisuustilanne eikä lasten terveystilanne en mene siihen tarkkaan mutta olemme saaneet siitäkin totta kai koko ajan tietoja mitä lasten terveystilanteelle siellä tapahtuu eli tämä tämä tässä painaa mutta kiitos puheenvuorosta näiltä osin edustaja risikko kuvasitte hyvin tätä ongelmallista tilannetta missä ministeri ja päätöksenteko ovat täällä on kysytty paljon tästä ulkoministeriön sisäisestä kysymyksestä ja kun sitä myöskin oikeuskansleri valitusten pohjalta varmaan selvittää niin en mene siihen siihen niin yksityiskohtaisesti mutta mutta tietenkin on ollut sellainen tilanne kun tämä hallitus on aloittanut että on ollut hyvin vahva odotusarvo että ulkoministeriö toimii pulaan joutuneiden suomalaisten auttamiseksi mehän toimimme jos jossain missä tahansa kolmekymmentä suomalaista lasta jää kiipeliin tai tai tulee hätä kyllähän me lähdemme liikkeelle samana päivänä me lähdemme samana päivänä liikkeelle ulkoministeriössä ei ole kysymystäkään siitä ettemmekö lähtisi auttamaan suomalaisia lapsia ja tässä mielessä on tullut myöskin sellainen tasaveroisuuskysymys että ovatko nämä yhtä suomalaisia lapsia kuin jotkut muut suomalaiset lapset tätäkin on viranomaistoiminnassa mietittävä ja ja pyrittävä apua liikkeelle ja olen tehnyt parhaani ministeriössä tällaisen toiminnan käynnistämiseksi nyt olen hyvin iloinen siitä että tämän toiminnan tukena tulee olemaan valtioneuvoston periaatepäätös koska se helpottaa paitsi meidän omien virkamiestemme työtä myös kaikkien näiden muiden virkamiesten työtä joita siinä kokonaisuudessa kaiken kaikkiaan tarvitaan

spekuloitte minkälainen poliittinen asetelma on ja kuka on mitäkin kannattanut en ota siihen tässä kantaa totean vain että olen erittäin tyytyväinen siihen että hallituksella on nyt yhtenäinen kanta ja yhtenäinen näkemys siitä miten tästä eteenpäin toimitaan

arvoisa puhemies itse asiassa en tuossa aiemmassa puheenvuorossani kysellyt sitä kuka tekee ne päätökset vaan esitin muutaman kysymyksen joihin en ihan vielä saanut vastausta yksi niistä oli se että oliko se aiemmin valtioneuvoston iltakoulussaan hyväksymä toimintalinjaus sama kuin nyt tämä tämä päätös joka eilen meille julkilausuttiin onko tämä nyt eilen muotoiltu kymmenen kohdan lista periaatepäätöksen valmistelemiseksi sellainen että nyt tämän periaatepäätöksen nojalla voidaan suoraan ryhtyä operaatioihin lasten ja mahdollisesti aikuisten kotiuttamiseksi tämän tapauskohtaisen harkinnan perusteella tapauskohtainen harkinta ja ja ne varsinaiset päätökset siitä keitä tuodaan olen tietysti sitten viranomaisille mutta mahdollistaako

tämä valtioneuvoston valmistelema periaatepäätös suoraan operaatiot eli ei tarvita enää erillistä päätöstä tässä välissä näihin näihin kysymyksiin toivoisin vielä vastausta esitin myös semmoisia kysymyksiä joihin tosiaan ministeri ei halunnut ottaa ymmärrettävistä syistä kantaa ne ovat hankalia kysymyksiä miksi päätös tuli vasta nyt miksi ei osattu kommunikoida sitä kantaa joka nyt tuntuisi olevan kohtuullisen helppo sanoa että lapsia halutaan auttaa aiotaan auttaa se on sanottu monen kansanedustajan toimesta mutta mutta aiemmin esimerkiksi pääministeri rinne vielä totesi että ketään ei olla tuomassa arvoisa puhemies kuitenkin täällä on vedottu meihin kansanedustajiin ja minä vetoan nyt sitten teihin muihin kansanedustajiin että jos te toivotte että lapsilla ei tehdä politiikkaa älkää tehkö sitä itsekään tässä välikysymyksessä ei ollut kyse mistään muusta kuin valtioneuvoston ja ministeri haaviston

ja linjausvastuu on valtioneuvostolla jos valtioneuvosto olisi pystynyt kommunikoimaan tämän tahtotilansa ja sen perustelemaan aiemmin olisi myös varmasti ulkoministeri haavistolla ollut parempi selkänoja ja myös julkinen hyväksyntä kaikille niille valmisteleville toimille mitä tässä ajan mittaan on tehty

itsekään niitä erota ensinnäkin tämä että onko eroa sillä toimintalinjauksella jonka ulkoministeriö esitti ja sitten tällä mikä nyt tulee valtioneuvoston periaatepäätökseksi ei siinä on sama rakenne joka on tapauskohtainen harkinta ottaen huomioon turvallisuus ja muut kysymykset ja toimintaa johtaa ja toiminnasta vastaa ulkoministerin erityisedustaja toimintavastuu koordinointivastuu on ulkoministeriöllä mutta mutta ero on nimenomaan siinä että tämä on nyt valtioneuvostotasoinen ratkaisu ja myöskin sitten tämä mandaatti uusitaan tämän tämän ratkaisun pohjalta sitten juuri tarvitaanko periaatepäätöksen lisäksi sitten valtioneuvostotasoista esimerkiksi yksilökohtaista päätöstä että perhettä autetaan ei tarvita vaan tämä periaatepäätös mahdollistaa sen viranomaistoiminnan sen viranomaisverkon toiminnan joka viranomaisten yhteistyö on jo ollut olemassa ulkoministeriön linjauksen pohjalta eli minun käsittääkseni muuta valtioneuvostotason päätöstä ei tarvita mutta totta kai on eri viranomaisten päätöksiä ajatellaan nyt vaikka lastensuojelua ja muuta he tekevät omia ratkaisujaan miksi miksi tämä tämä on kestänyt kauan en en siinäkään nyt halua vaivata teitä kaikilla yksityiskohdilla mutta se tieto voidaanko auttaa se tieto mitä kurdiviranomaiset ajattelevat se kontaktin syntyminen olen joutunut tekemään ulkoministeriössä toimia että saadaan se mielestäni aika normaali diplomaattinen kanava käyntiin että kurdihallinnon kanssa keskustellaan näistä kysymyksistä se on saatu nyt erityisedustajan aikana toimimaan ja ja hän käyttää siihen koko aikansa eli meillä on täysipäiväinen ihminen tekemässä sitä se on nyt se ero millä on saatu

puhemies muutamia huomioita minusta on tärkeää täsmentää että että ulkoministerin viesti eduskunnalle on minun nähdäkseni johdonmukaisesti jo kesästä asti se että lasten auttamiseksi tehdään kaikki voitava me olemme ulkoasiainvaliokunnassa käsitelleet tätä syyrian ja al holin tilannetta useamman kerran ja ja tämä on on ollut aivan kirkkaasti se se viesti mikä on ollut toki se tilannekuva on elänyt nimenomaan sitä myöten kun tätä tätä työtä on pystytty eteenpäin tekemään no minua kehuttiin täällä aikaisemmin tarinankerronnasta joten lähdeviittaus lienee siis paikallaan puhun edustaja orpon lausunnosta liittyen kokoomuksen linjan kirkastamiseen ehkä viitaten edustaja multalan puheenvuoroon kyllä minusta tämän päivän puheet ovat osoittaneet että että tässä keskustelussa on myös mitä suurimmassa määrin ollut kyse siitä että keitä sieltä leiriltä leiriltä autetaan pois ja keitä sieltä ei auteta pois siinä on selkeitä linjaeroja tämän salin sisällä kysymys demokraatti lehdessä eli silloin myös lapset jäävät leirille jos äiti näin sanoo ja vastaus kuuluu tätä se käytännössä tarkoittaa no se siitä muutama huomio vielä tästä tänään käydystä keskustelusta monenlaista puhetta mahtuu maailmaan mutta kaikki ei ole ehkä ihan yhtä miten sen sanoisi kunniallista minusta se tapa jolla tässä salissa jaetaan herkästi tuomioita ihmisille ja jolla näistä lapsistakin puhutaan puhutaan on on välillä tuntunut todella hankalalta ja epämiellyttävältä ja on myös osoittanut kristallinkirkkaasti sen miksi tämän kaltaisissa tilanteissa lasten turvallisuuteen ja yksityisyyteen liittyvä sensitiivisyys ja luottamuksellisuus on ehdottoman tärkeää harmillisia ovat olleet minusta myös ne väitteet että se työ jota lasten auttamiseksi ministeri haaviston johdolla on tehty olisi jotenkin hidastanut sitä lasten auttamista kun ministeri on täällä nimenomaan kuvannut kuinka olemattomalta pohjalta rinteen hallituksen alkutaipaleella jouduttiin ikään kuin lähtemään rakentamaan tätä koneistoa millä niitä lapsia ehkä voitaisiin jonain päivänä auttaa

arvoisa puhemies tämän asiakysymyksen käsittelyn aikana on kuultu useita kertoja miten aikuisten jihadistien mukanaan tuomat riskitekijät ovat jo olemassa kotimaassamme vaikka asiantila varmaan voisikin olla näin niin en voi ymmärtää sitä logiikkaa että näitä järisyttäviä ongelmia haalittaisiin omaehtoisesti vielä lisää tänne charterkoneilla johan sen ymmärtää terveellä maalaisjärjelläkin että jos omakotitalossa käy jo valmiiksi veto niin ei silloin kannata avata ikkunoitakin auki vaan laittaa ovi kiinni arvoisa puhemies en voi lakata hämmästelemästä tätä sinisilmäisyyden määrää joka isis terroristien tukijoiden kohteluun liittyy

omilla toimillaan selville tätä suomalaisten turvallisuutta vaarantavaa suunnitelmaa oltaisiin edistetty siksi haluan kysyä teiltä tästä suunnitelmasta tarkemmin ministeri haavisto toivon että vastaatte siihen pitääkö ylen yhdestoista joulukuuta uutisoima asiakirjavuoto paikkansa että teillä hallituksessa oli vakaa aikomus tuoda kaikki halukkaat myös aikuiset suomeen salaa eduskunnalta ja suomen kansalta

ministeri haavisto

työ ja neuvotteluprosessi kurdiviranomaisen kanssa on lähtenyt hitaasti liikkeelle ensin meistä johtuvista syistä ja sitten kurdeillakin on syynsä tässä sellaista tilannetta jossa meillä olisi ollut mitään valmista neuvottelutulosta saati sitten tätä kokonaisharkintaa joka tässä erityisedustajan mandaatissa on tehtynä näiden perheiden ja henkilöiden tai lasten ole ollut joten en tiedä mitä siellä koneessa olisi sitten kuljetettu
arvoisa puhemies ulkoministeri haavisto totesitte tuossa äskettäin että tämän hallituksen linjauksen mukaan voi olla turvallisuuteen liittyviä seikkoja jotka estävät auttamasta lapsia näin totesitte edustajat hopsu ja hyrkkö sanoivat tuossa aiemmin että lapsen etu on aina ensisijainen olette todenneet täällä teidän ryhmänne on todennut että että myös oikeuskanslerin ratkaisu velvoittaisi tähän tai sieltä voitaisiin lukea tällainen velvoite että lapsen etu olisi aina ensisijainen myös edustaja arhinmäki on todennut twitterissä tässä on tviitti jos lapsen oikeuksien turvaaminen vaatii aikuisten auttamista on lapsen etu ensisijainen

nyt kuitenkin ulkoministeri haavisto sanoitte äsken tässä eduskunnalle että turvallisuusarvio voi estää lapsien auttamisen pyydän vahvistamaan vielä tämän ja tarkoittaako tämä siis ministeri haavisto että turvallisuusarvio voi ajaa lapsen edun yli käytännössä jolloin jolloin sitten isis naistakaan ei tuoda suomeen sitäkö tämä tarkoittaa tämä on ensimmäinen kysymys toinen kysymys keskustan edustaja savola totesi täällä tänään että keskustan linja on pohjoismaiden linja ja pohjoismaiden linjahan on ollut se ettei isis naisia tuoda missään tilanteessa ja

käytännössä vain orpolapsia on autettu nyt toinen kysymys ministeri haavisto tarkoittaako hallituksen linjaus että näitä omaehtoisesti konfliktialueelle kalifaattia palvelemaan lähteneitä naisia isis naisia voidaan tuoda tämän kokonaisharkinnan perusteella lasten mukana ja onko mahdollista että nämä tuotavat naiset aikuiset voivat olla rikosoikeudellisen epäilyn kohteena kun tässä hallituksen linjauksessa kohta seitsemän todetaan että suomessa toimivaltaiset viranomaiset tutkivat ja arvioivat mahdolliset rikosoikeudelliset vastuut

myöskin haastatteluissa syyrian kurdiviranomaiset todenneet heillä voi olla omia vaateitaan tai hankkeitaan tai sellaisia jotka voivat jopa estää estää sen että ihmiset eivät sieltä pääse niidenkään vuoksi minnekään liikkumaan voi olla suomessa rikosoikeudellisia hankkeita tällaisia vastaan en ota yksittäisiin ihmisiin kantaa tässä tätähän viranomaiset selvittävät totta kai se minkälaisissa asioissa kukin henkilö on ollut kuuluu osana sitten toinen voisiko olla tilanne jossa joku äiti tulisi sitten lapsen mukana meillä on lastensuojeluviranomaiset jotka lastensuojelulain ja muun perusteella tekevät näitä omia arvioitaan osana tätä viranomaistyötä en osaa lainkaan arvioida heidän puolestaan tätä asiaa se on yksi viranomainen joka tällaisiin ratkaisuihin voi totta kai vaikuttaa ja kolmantena asiana tästä kokonaisharkinnasta sanon nyt kolmannen kerran täällä sanoin sen siis edustaja essayahille jo tuossa päivän keskustelussa että kokonaisharkinnassa voi tulla esiin sellaisia tekijöitä joissa turvallisuuskysymykset menevät yli näiden muiden asioiden en tarkemmin halua tässä kuvata puhutaan pienestä määrästä henkilöitä mutta mutta joidenkin kohdalla voi olla sellainen tilanne että turvallisuusasiat ovat sitten siinä kokonaisharkinnassa päällimmäisenä se se on juuri se tapa totta kai niin kuin sanoin että otetaan suomen turvallisuusviranomaisten ja muu turvallisuustieto huomioon jokin jokin suora uhka joka joka saattaisi syntyä joka olisi tiedossa ja yksilöitynä kaikki nämä ovat sellaisia joita viranomaiset joutuvat tässä harkitsemaan

arvoisa puhemies jatkan edellistä puheenvuoroani tänään seitsemästoista kahdettatoista kaksituhattayhdeksäntoista ilta sanomissa suomeen sotapakolaisena jo vauvana tullut irakissa nyt asuva nainen kertoi seuraavaa isis äideistä he eivät ole enää äitejä minun silmissäni jos sä liityt maailman vaarallisimpaan terroristiryhmään niin mitä se kertoo ihmisen persoonasta eivät nämä ole normaaleja suomalaisia äitejä suomalainen äiti on kiltti rakastava ja välittävä ei ei mun mielestä suomella ei ole velvollisuutta ottaa heistä vastuuta toisaalta hän tuntee itse sotalapsena tuskaa suomalaisten isis lasten puolesta minulla oli tosi rankka lapsuus pakolaisena suomessa myös näille isis lapsille tulee olemaan rankkaa heitä muistutettaisiin aina että he ovat isisin lapsia myöhemmin tämä lapsi saattaa ajatella minun isäni on tapettu ja se saattaa kääntyä vastaan suomelle huomenna kun hän on tarpeeksi vahva ja vanha niin ehkä hän saattaa tehdä jotain samanlaista tai jopa pahempaa myös suojelupoliisin päällikkö pelttarin sanoma tänään ilta sanomissa on uutisoitu seuraavasti isis äidit olisivat suomessa suurempi uhka kuin syyrian leirillä osa heidän lapsistaan on myös jo niin isoja että he todennäköisesti ovat altistuneet terroristijärjestön propagandalle suomeen palatessaan heistä saattaisi muodostua isisin kiintopiste täällä he voisivat inspiroida ja radikalisoida muita isisin organisaatiossa naisella on ollut myös keskeinen rooli heidän tehtävänään on ollut propagandan levittäminen ja seuraavien sukupolvien kasvattaminen myös mahdollista että osa naisista on osallistunut aseelliseen toimintaan pelttari muistutti pienet lapset eivät tietenkään muodosta uhkaa mutta teini ikäiset ovat saattaneet jo radikalisoitua suojelupoliisin mukaan suomesta on lähtenyt vuosien varrella isisin palvelukseen yli kahdeksankymmentä tunnistettua henkilöä joista noin kaksikymmentä on jo palannut takaisin omia aikojaan suomeen ja syyriassa on kuollut noin kaksikymmentä henkilöä arvoisa puhemies itse koen että välikysymys koskee vain ulkoministeri haaviston toimintaa hallitus kuitenkin on itse laajentanut tämän asian al holin lapsiin piiloutuen lasten oikeuksien taakse lasten oikeuksilla on turha selittää haaviston harhaanjohtavia puheita asiasta hallituksen on myös turha yrittää piiloutua yksittäisten virkamiesten selän taakse arvoisa puhemies tämän välikysymyskeskustelun suola on se että tämä on ensimmäinen kerta kun eduskunnassa puhutaan syvällisesti isis terroristijärjestöstä ja koska välikysymys kiinnostaa kansalaisia välittyy eduskunnasta myös kansalaisille näiden noin neljänkymmenen henkilön kautta tietoa isis terroristijärjestöstä arvoisa ulkoministeri ovatko nämä kaikki lapset ja naiset suomen kansalaisia itselläni herää kysymys nyt puhutaan noin neljästäkymmenestä henkilöstä kaksituhattaviisitoista meille tuli kolmekymmentäkaksituhatta turvapaikanhakijaa ja tämän jälkeen virta on jatkunut tasaisena niin se toinen kysymys montako isis terroristijärjestön jäsentä on arviolta maassamme kolmas kysymys montako tällaista epäilyä on supon seurannassa ja valvonnassa neljäs kysymys mitä tämä supon seuranta maksaa yhteiskunnallemme viides kysymys miksi houkuttelette heitä tänne kuudes kysymys miksi rajamme ovat edelleen auki seitsemäs kysymys

miksi kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita kulkee vapaana maassamme

kahdeksas sanoitte äsken että ei ollut suunnitelmaa että kaikki olisi tuotu oliko teillä kuitenkin suunnitelma että kaikki halukkaat olisi tuotu ja vielä viimeinen onko mahdollista että kalifaatti kokee että suomen hallitus riistää nämä lapset tältä islamilaiselta valtiolta

täällä edustaja mäenpää kertoi juuri noista suojelupoliisin ajatuksista ja ja vielä kerran korostan sitä että lapsia pitää auttaa lapset pitää saada saada pois tilanteesta jossa he radikalisoituvat heillä on mahdollisuus radikalisoitua ja jossa heidän heidän

että suojelupoliisin mukaan irakin ja syyrian konfliktialueelta palaavat henkilöt lisäisivät suomeen kohdistuvaa terrorismin uhkaa supon mukaan alueelta mahdollisesti palaavat naiset todennäköisesti jatkavat terroristista toimintaa verkostoituvat keskenään ja integroituvat jälleen kotimaisiin jihadistisiin verkostoihin tämä on se peruste ja se että

konfliktialueilta perheitä ja piti tehdä aikamoisia operaatioita että saadaan viestiä liikkeelle miten pitää nämä asiat hoitaa suomi ei ole mikään lintukoto ja sen tähden olen tätä mieltä mutta lapsia pitää auttaa nyt vielä kerran kysyn nämä kaksi kaksi kysymystä ymmärsinkö nyt oikein äskeisestä puheestanne arvoisa ministeri että periaatteessa tänne voi tulla jos lastensuojeluviranomaiset ja ja muut ne virkamiehet siellä

tässä teidän päätöksentekoprosessissanne myös aikuisia valtion avustamana toinen kysymys kuuluu siihen suunnitelmaan joka oli vuodettu lehdistölle siellä puhuttiin viikosta sitten poliisiylijohtaja on antanut lausunnonkin että että hän ei tiennyt päivää hän ei tiennyt tarkkaa päivää hän tiesi vain viikon minkä viikon hän tiesi jos se on siellä suunnitelmassa niin mikä ihmeen viikko se on minä en voi ymmärtää tällaista tilannetta että kaikki vain sanovat että ei ole mitään päivää tiedossa minä uskon minä uskon minä luotan

kyllä ehdottomasti että hän ei tiennyt muuta kuin sen viikon jonka hän oli allekirjoittanut mutta mikä viikko se oli

arvoisa puhemies en voi vastata poliisin enkä poliisiylijohtajan mihinkään dokumentteihin joita en itse edes tunne mutta tähän kysymykseen että voiko olla tilanne jossa lastensuojelu on esimerkiksi sitä mieltä että imeväisikäistä lasta ei eroteta äidistään tai muuta voi kai olla en minä pysty sitä sanomaan mutta se on se on tilanne jossa se henkilöön liittyvä arvio on käyty läpi ja ja myöskin suojelupoliisin suojelupoliisin ja ja muiden poliisiviranomaisten tiedot näistä henkilöistä siis nämähän eivät ole kaikki samanlaisia eivät he ole toistensa kopioita vaan he ovat erilaisia perheiden tilanne on erilainen ja tätä arviointia täytyy tässä työssä tehdä

arvoisa puhemies pyydän nyt vielä ministeri haavistoa täsmentämään mahdollistaako tämä hallituksen linjaus sen että isis naisia voidaan tuoda lasten mukana suomeen jos tämän viranomaisten kokonaisharkinnan perusteella johon olette tähän päätyvät siis sisältyykö se tämän hallituksen linjauksen kehykseen että tällainen mahdollisuus on olemassa tämän pyydän täsmentämään sitten minulla olisi teille pyyntö eli nyt kun te olette vahvistanut täällä kaksi kertaa että turvallisuusarvio voi ajaa lapsen edun yli tässä kokonaisharkinnassa niin te selventäisitte tämän asian vihreiden eduskuntaryhmälle ja vasemmistoliiton eduskuntaryhmälle niin ettei tule enää ainuttakaan puheenvuoroa ei enää ainuttakaan tviittiä joka ei vastaa tätä teidän hallituksenne linjausta minun mielestäni on epäreilua epäreilua politikointia että täällä kansanedustajat väittävät toista kuin mikä hallituksen linjauksen sisältö on sitten käytännössä ollut tätä pyydän teiltä sitten kysymys vielä jos palataan vielä tähän hallituksen iltakoulun aiempaan toimintalinjaukseen kysyisin mikä mandaatti erityisedustajalle tässä iltakoulussa tarkalleen ottaen annettiin sanoitte aiemmin että se oli rakenteeltaan sama kuin hallituksen nyt hyväksymä linjaus eli annettiinko tässä iltakoulussa siunaus erityisedustajalle auttaa kaikkia halukkaita myös isis naisia tämän kokonaisarvion perusteella annettiinko silloin tällainen siunaus tai mandaatti erityisedustajalle ja oliko tämä julkisuuteen vuotanut suunnitelma tämän toimintalinjan mukainen joka silloin on on hyväksytty
arvoisat edustajat kansanedustajilla on täysi oikeus kysyä niin pitkään ja puhua juuri niin kuin haluavat mutta toivon kun

täällä että nyt

arvoisa puhemies haluan kiittää ministeri haavistoa siitä että olette vastannut opposition kysymyksiin selkeämmin kuin kertaakaan aikaisemmin haluan nyt kuitenkin vielä varmistaa ymmärsinkö puheenne varmasti oikein onko siis nyt niin että hallituksen tuore poliittinen päätös on toimintalinjaltaan tismalleen sama kuin minkä pohjalta toimittiin jo aikaisemmin hallituksen iltakoulun keskustelun jälkeen eli onko niin että kaikki hallituksen iltakouluun osallistuneet ovat jo ennen tämän viikon maanantaita hiljaisesti hyväksyneet aikuisten jihadistien hakemisen tapauskohtaisesti pois al holin leiriltä

täällä on kysytty mikä on se erityisedustajan mandaatti joka on tähän mennessä ollut voimassa ja ja minkä pohjalta valmistellaan tätä uutta erityisedustajan tehtävänä on varmistaa syyriassa leireillä pidettyjen suomalaisten lasten henkilökohtaisen turvallisuuden ja perusoikeuksien toteutuminen perustuslain suomen ratifioimien kansainvälisten sopimusten konsulipalvelulain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti

arvoisa puhemies niin kuin keskustelussa on esiin tullut on sanottu että siellä on yksitoista isis äitiä tai vaimoa ja noin kolmekymmentä lasta onko heillä kaikilla sekä lapsilla että näillä naisilla suomen kansalaisuus tähän ei ole saatu vastausta

arvoisa puhemies pyydän edelleen täsmennystä nyt kun te ulkoministeri luitte tämän mandaatin joka erityisedustajalle on annettu niin oliko tämä se mandaatti jolle myös hallituksen iltakoulu antoi siunauksen juuri tässä muodossa siis se toimintalinja joka iltakoulussa hyväksyttiin oliko se tämä erityisedustajan mandaatti se oli ensimmäinen kysymys toinen kysymys sisältääkö tuo mandaatti sen sisälsikö tuo hallituksen toimintalinja jo sen että kaikkia halukkaita myös isis naisia voidaan erityisedustajan kokonaisarvion tapauskohtaisen harkinnan perusteella tuoda suomeen

tähän edustajan kysymykseen autamme vain suomen se on sitten meidän viranomaistemme tehtävä totta kai tarkistaa varmistaa selvittää että henkilöiden identiteetit ja lasten identiteetit tunnetaan siihen meidän viranomaisillamme on kyllä keinot kysymykseen erityisedustajan mandaatista sen mandaatin avainkysymys tämän pohjalta oli se että tehdään tapauskohtaista henkilökohtaista harkintaa ja tämä sama linjaus on nyt tässä periaatepäätöksessä ja sen harkinnan puitteet on siinä aika hyvin kuvattu
arvoisa puhemies vielä lyhyesti ainoastaan sitä kysyn vähän niin kuin retorinenkin kysymys ja tietysti toivotan onnea miten miten te saatte nyt keskustapuolueen edustajat ymmärtämään tämän koska kyllä me nyt täällä ymmärsimme miten tässä voi käydä nämä minun kysymykseni olivat nyt vähän

kun me tiedämme nuo linjaukset ja me pystymme arvioimaan sitä mitä tapahtuu siinä prosessissa mutta sitten minua kiinnostaa te totesitte tuossa äsken arvoisa ministeri että te ette voi tietää niistä niistä poliisien suunnitelmista minä ymmärrän sen oikein hyvin mutta kun se suunnitelma selvästikin on ja kun on haastatteluissa todettu että viikko oli sovittu muttei varsinaisesti päivää niin kuka olisi ulkoministeriössä se vastinpari joka on ollut poliisilla minä taas tiedän sen entisenä sisäministerinä että että eivät poliisit lämpimiksensä tee tuollaisia suunnitelmia vaan siitä syystä että että pitää tehdä joku suunnitelma on pakko olla joku vastinpari siellä siellä ulkoministeriössä kuka olisi se henkilö keneltä voisin huomenna kysyä koska eduskunnallahan on tiedonsaantioikeus ja minä tarvitsisin keneltä saan sen tietää mitä varten tämä suunnitelma tehtiin vai oliko tämä vain harjoittelu tällainen ikään kuin kuivaharjoittelu

arvoisa puhemies arvoisa ulkoministeri haavisto on puhuttu että siellä on useita pieniä lapsia oletettavaa on että nämä äidit ovat

jos heillä on siellä alle kolmevuotiaita lapsia he ovat olleet tämän islamilaisen kalifaatin jäseniä he ovat

oletettavaa on että osa heistä ei ole kantasuomalaisia tai se on tiedossa ja ilmeisesti isät eivät ole kantasuomalaisia ainakaan en oikein osaa kuvitella sellaista

miten näiden lasten kansalaisuus määräytyy onko heillä suomen kansalaisuus näillä pienimmillä lapsilla jotka ovat siellä syntyneet ymmärrän sen että täältä suomesta sinne lähteneillä ainakin osalla varmaan on suomen kansalaisuus mutta entä nämä kalifaatissa syntyneet daeshin kannattajat ja islamilaisen valtion jäsenet eivätkö ne lapset olekaan sen

tässä saatan nyt mennä vähän semmoisille vesille joissa en ole asiantuntija mutta oma käsitykseni on se että lasten kansalaisuus määräytyy äidin kansalaisuuden perusteella vaikka äiti synnyttäisi lapsen suomen ulkopuolella

arvoisa puhemies palaan vielä tuohon kysymykseeni kun en saanut siihen nyt edelleenkään vastausta ja tulen kysymään tämän niin monta kertaa ennen kuin siihen vastauksen saan koska ajattelen että tämän välikysymyksen perusteella eduskunnalla on oikeus saada tähän kysymykseen vastaus

siis siunaus mahdollistaako tämä mandaatti sen että kaikkia halukkaita myös isis naisia voidaan erityisedustajan kokonaisarvion perusteella auttaa palaamaan suomeen sisältääkö tämä mandaatti mahdollistaako tämä mandaatti tällaisen tilanteen kokonaisarvion tai tapauskohtaisen harkinnan perusteella

tässä ei ollut voin selvittää ulkoministeriöstä onko joku joka

edustaja vestmanin kysymyksen osalta tässä erityisedustajan tehtävässä toimenkuvassa perustetaan viranomaisyhteistyö jota ulkoministeriö johtaa tässä viranomaisyhteistyössä tehdään yksilökohtaisia arviointeja tapauskohtaisia arviointeja ihmisten avuntarpeesta lasten etu huomioon ottaen lasten etuhan on tämän erityisedustajan mandaatin ykkösasia silloin ja samanlaisia päätöksiä kuin valtioneuvoston periaatepäätöksen pohjalta totta kai lasten etu huomioon ottaen voidaan tehdä nyt valtioneuvosto vielä erikseen linjasi sen ole mitään velvollisuutta auttaa näitä isis naisia se on hyvin selvä periaate myös tässä mikään meidän päätöksissämme ei lähde näiden naisten auttamisesta vaan lähtee lasten

koen saaneeni edellisestä ministeri haaviston vastauksesta vastauksen siihen kysymykseen jonka jo aikaisemmin tässä esitin otan vapauden tulkita jos nyt tässä erikseen kiistä että kaikki puolueet olivat hyväksyneet hallituksen iltakoulussa tällaisen toimintalinjan että myös aikuisia voidaan auttaa jos se lapsen etu sitä vaatii

arvoisa puhemies arvoisa ulkoministeri haavisto sanoitte äsken että teillä ei

arvoisa puhemies ilta on myöhäinen mutta opetus ja kulttuuriministeriön budjetti ja toiminnanala on tärkeä siksi siitä vielä jaksan puhua koulutukseen lisätään ensi vuonna kaikille koulutusasteille yhteensä noin kolmesataaviisikymmentä miljoonaa euroa investoinneilla nostetaan suomalaisten osaamistasoa parannetaan koulutuksen laatua ja tasa arvoa ja panostetaan lasten ja nuorten hyvinvointiin subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen palaa kaikille lapsille ryhmäkokoja pienennetään pelkkä oikeuden palautus ei riitä vaan on turvattava varhaiskasvatuksen hyvä laatu aloitammekin ja peruskoulun laatua sekä tasa arvoa parantavat hankkeet joihin käytetään satakaksikymmentäviisi ja satakahdeksankymmentä miljoonaa euroa hankemuotoisuus laadun kehittämisessä on henkilöstölle usein raskasta ja toivonkin että valmistelussa huomioidaan jatkuvuuden turvaaminen mahdollisimman hyvin ja haku ja raportointiprosesseista luodaan ennemminkin työtä vahvistavia ja kehittäviä kuin kuormittavia elementtejä

korkeakoulujen rahoitusta edelleen kuudellakymmenelläseitsemällä miljoonalla eurolla lisäksi koulutuksen indeksikorotukset maksetaan täysimääräisinä useiden vuosien tauon jälkeen tämä ei ratkaise kaikkia koulutukseen kohdistuvia paineita mutta on hyvä alku osaamistason nostaminen vaatii yliopistojen aloituspaikkamäärän nostoa ja tähän tarvitaan vielä nyt osoitetun osoitetun rahoituksen päälle aloituspaikkojen soisi syntyvän sinne missä ylioppilaita kirjoittaa eniten ja jonot opiskelupaikkoihin ovat pisimmät toisen asteen ammatillinen koulutus oli edellisen hallituskauden suurin kärsijä etenkin lähiopetuksen määrän vähetessä kriittisen paljon nyt tilannetta paikataan lisäämällä tänne merkittävästi opettajaresursseja myös lukiokoulutuksen tasoon tehdään nosto lukiokoulutuksen rahoituksen vahvistamiseksi opiskelijakohtaisiin yksikköhintoihin tehdään yhteensä kahdeksantoista miljoonan euron lisäys josta seitsemän miljoonaa euroa on valtion rahoitusosuutta aiempina vuosina tehtyjen leikkauksien jäljiltä lukiokoulutuksen rahoitustaso on laskenut vuositasolla sata viiva satakaksikymmentä miljoonaa euroa käytännössä kunnat osallistuvat yhä enemmän lukiorahoitukseen minkä lisäksi oppilasryhmät ovat kasvaneet jopa viidenkymmenen viiva sadan opiskelijan ryhmäkokoihin moni lukio on on joutunut karsimaan valinnaisista kursseista tarvitaan siis toimia hallitusohjelma sisältää tärkeän tavoitteen vahvistaa lukiokoulutuksen laatua tämä edellyttää myös laatua koskevien kriteerien määrittelyä sekä panostuksia opettajien osaamisen kehittämiseen muun muassa digitaitoihin ja uuden opetussuunnitelman toimeenpanon vahvistamiseen hyvä ja monipuolinen luku ja kirjoitustaito kaiken oppimisen ja yhteiskunnassa pärjäämisen perusta jo edellinen keskustelukin tätä osoitti ja keskeinen taito niin opiskelussa kuin työelämässä viime vuosina nuorten lukutaito on alkanut jakaantua ja lukuinto on heikentynyt heikkojen lukijoiden osuus on kasvanut mikä lisää riskiä syrjäytyä myös perheen sosioekonominen tausta näkyy oppimistuloksien erojen taustalla aiempaa enemmän viime vaalikaudella perustettiin kansallinen lukutaitofoorumi ja sen käynnistämä lukuliike toiminta nuorten lukemista lisäämään toiminnan jatkumisen rahoitus turvataan nyt tämän tärkeän työn pitkäjänteinen edistäminen tulee turvata jatkossakin eri toimijoiden kuten koulujen ja kirjastojen yhteistyö mahdollistaen

arvoisa

lyhyesti sen verran että kiitoksia edustaja hopsulle te olitte niitä ensimmäisiä kansanedustajia keiden kuulen täällä toteavan tämän lukiokoulutuksen ongelmatiikan juuri siitä rahoitusjärjestelmästä elikkä juuri sen että me saimme nyt sinne sen kahdeksantoista miljoonaa mikä on hyvä asia mutta siitä on vain seitsemän pilkku viisi miljoonaa sitä valtion rahaa ja yksitoista pilkku viisi miljoonaa tulee kunnilta ja kun kunnat maksavat siitä nyt jo sen

sitten se että nyt tätä maksutonta varhaiskasvatusta olisin ajamassa tulevaisuudessa se on hienoa että siinä on otettu jo vähän askeleita mutta kyllä se tulevaisuudessa varmasti olisi ihan järkevää että meillä olisi ihan maksuton varhaiskasvatus että sillä periaatteella sitten minä olen täällä käyttänyt jo tänä iltana sen puheenvuoron etten missään nimessä ymmärrä tuota oppivelvollisuuden nostamista

sitä että laitetaan sinne loppupäähän kun meidän pitäisi laittaa niihin alkupään alkupään puutteisiin tässä esimerkiksi edustaja hopsu jolla on erinomaisen hyvä kokemus näistä asioista

nyt vähennetty kyllä ammatillisessa koulutuksessa jos lähiopetusta vähennetään niin se kyllä näkyy niissä taidoissa tai jos se opettaja ei pysty menemään sinne käytännön kentälle niin se kyllä näkyy niissä taidoissa se alkaa sitten näkyä siinä osaamisessa ja ja meidän pitäisi kuitenkin satsata nimenomaan osaamiseen

hallituksessa vähän

kriittisesti aletaanko suomeen tuomaan pakkoruotsia se ei ole kovin kestävä ajatus nyt kun oppilaille on tullut jo

kirjoitettavaa ainetta niin että on useampi valittava valittava oliko se niin että pakollisten kirjoitettavien määrä nousi neljästä viiteen jos sinne nyt vielä ruotsi tuodaan pakolla mukaan niin se varmasti aiheuttaa vain turhaa viivytystä viivytystä niin ettei saada ylioppilastutkintoa sitä myötä jatko opiskelut siirtyvät tämän haluaisin sanoa se on loistava asia jos toisen asteen ammatilliseen opetukseen saadaan kohdistettua niitä rahoja siellä on valitettavasti myös sellainen tilanne että kun opettajat ovat tulleet jo viisitoista vuotta sitten sinne töihin niin heillä on ollut tietty palkka ja sitten kun aika on kulunut tai on tullut kaikkia palkankorotuksia niin aina on vähennetty tuota opettajien tuntimäärää mielestäni se ei oikein hyvin valmenna ammattiin että tuntimäärät viikossa alkavat olla noin kahtakymmentä tuntia tai kahtakymmentäkahta tuntia jos sieltä halutaan ammattilaisia kouluttaa työelämään niin siellä on pakko lisätä sitä lähiopetustuntien

alkaa vastaamaan normaalia työviikkoa tämän

paljon puheita vähän tekoja näin voidaan kuvailla hallituksen ilmasto ohjelman kunnianhimon tasoa muun muassa sitra wwf ja vtt ovat arvostelleet hallitusta aitojen ilmastotekojen puuttumisesta erityisen tärkeää ja markkinatalousystävällistä olisi karsia ympäristölle haitallisia yritystukia mahdollisimman nopeasti turpeen veroetu ja satojen miljoonien eurojen edestä muita ympäristölle haitallisia verotukia jää edelleen voimaan kokoomus karsisi näitä tukia lähes miljardin euron edestä tärkeää ympäristön kannalta on että energiaverotusta uudistetaan mahdollisimman kunnianhimoisesti nopeat raidehankkeet saadaan liikkeelle sekä uuden sukupolven ydinenergian tuotantomuotoja saadaan hyödynnettyä ja kehitettyä käyttövalmiiksi

arvoisa herra puhemies

mennessä

eun sähköautojen latauspistevelvoite pakottaa rakentamaan latauspisteitä koko maahan tasaisesti eli myös niille alueille joilla niille ei ole tarvetta voimakas kaupungistuminen puoltaa latausinfran rakentamista alueellisiin tarpeisiin perustuen ei alueita yhteneväisesti kohtelevan säädösohjauksen kautta maaliskuun kaksituhattayhdeksäntoista lopussa kaikista noin kolmestatuhannesta manner suomeen rekisteröidystä täyssähköautosta neljäkymmentäneljä prosenttia oli rekisteröity pääkaupunkiseudun kuntiin kun mukaan lisätään vielä tampereelle ja turkuun rekisteröidyt autot päästään suhteellisessa määrässä viiteenkymmeneenkahteen prosenttiin kaikista suomen täyssähköautoista direktiivin vaatiman minimimäärän ylittävien latauspisteiden rakennuttamisvelvoite johtaa turhiin investointeihin kasvukeskusten ulkopuolisissa kaupoissa ja heikentää niiden kannattavuutta riskinä karsii kasvukeskusten ulkopuolista ulkopuolista palveluverkostoa entisestään jos lausunnolla ollut ehdotus vietäisiin sellaisenaan lainsäädäntöön niin kolme suurta kauppaliikettä joutuisivat yhteensä rakentamaan yli kolmetoistatuhattaseitsemänsataa uutta latauspistettä tällä hetkellä kyseessä olevilla yrityksillä on markkinaehtoisesti rakennettuna yhteensä hieman yli kuusisataaseitsemänkymmentä latauspistettä esimerkki nimeltä mainitsematon ruotsalainen sisustustavaratalo on jo rakentanut markkinaehtoisesti viiteen tavarataloonsa suomessa kaksikymmentäkahdeksan latauspistettä hallituksen esitys pakottaisi yrityksen rakentamaan viiteen tavarataloonsa yhteensä kuusisataayhdeksänkymmentäyksi uutta latauspistettä kun direktiivin perustaso ei vaatisi rakentamaan yhtään uutta latauspistettä olemassa olevilla kahdellakymmenelläkahdeksalla latauspisteellä on on ollut käyttöä vain helsingissä vantaalla ja espoossa kuopiossa ja raisiossa latauspisteet seisovat käytännössä tyhjän panttina lisäksi direktiivissä esitetty latauspistoke on mallia type kaksi jolla pystyy lataamaan autoa vartin aikana noin neljän kilometrin ajomatkan verran keskimääräinen asiointiaika päivittäistavarakaupassa on noin viisitoista viiva kaksikymmentä minuuttia eli asiakas saa ladattua autonsa akkuun käyttövoimaa alle viiden kilometrin ajomatkan verran kaupassakäynnin aikana vähittäiskaupalla on edessään noin kahdeksansadan miljoonan euron kustannukset kun elintarvikkeita myyvien kauppojen kylmälaitokset ja laitteet on muutettava vuoteen mennessä uusien eu määräysten mukaisiksi kun tähän lisätään hallituksen esityksessä oleva direktiivin minimin ylittävä latauspistokkeiden määrä nousevat kaupan alan kulut miljardiluokkaan ministeri ei ole paikalla mutta esittäisin ympäristöministerin pohdittavaksi ovatko direktiivin perustason ylittävät vaatimukset ristiriidassa perustuslaissa suojatun omaisuuden suojan kanssa kun kiinteistöjen omistajat joutuvat pakotettuina tekemään kalliita investointeja vaikka mitään lupaprosessia ei asiasta ole käynnissä voisivatko esimerkiksi ilmastotavoitteet olla riittäviä omaisuuden suojan syrjäyttämiseksi

arvoisa puhemies ennen vaaleja punavihreät lupailivat että leikkaavat sadoilla miljoonilla euroilla ympäristölle haitallisia yritystukia kuinka kävikään marinin hallituksen ensi vuoden budjettiesityksessä ympäristölle ja ilmastolle haitallisten yritystukien määrä ei suinkaan vähene vaan se kasvaa sadalla miljoonalla eurolla käsittämätöntä keskustan valtiosihteeri partasen johtama syksyn yritystukityöryhmä sai kasaan yritystukileikkauslistan hyvin perusteellista työtä työryhmä teki mutta hallitus kelpuutti sieltä listalta ainoastaan yhden ympäristölle ja ilmastolle haitallisen yritystuen eli tämän parafiinisen dieselin verotuen poistamisen mutta tämähän ei edes ole ympäristölle haitallinen verotuki vaan kysymys on siis puhtaimmasta diesel laadusta jonka verotuen poistaminen tarkoittaa sitä että tämän puhtaamman dieselin kilpailuedellytykset suhteessa muihin diesel laatuihin heikkenevät noin kolmekymmentä prosenttia tästä parafiinisestä dieselistä on vieläpä uusiutuvaa dieseliä ja neste on todennut että nesteen my dieselin osalta joka on tätä uusiutuvaa dieseliä he joutuvat vyöryttämään tätä verotuen poistamista edelleen kuluttajahintoihin mikä käytännössä näkyy sitten pumpulla sillä tavalla että entistä harvempi kuluttaja pystyy valitsemaan tämän ympäristön kannalta ja ilmaston kannalta kestävämmän vaihtoehdon sen takia että sen hinta kallistuu tämä on siis nyt se merkittävä ympäristölle ja ilmastolle haitallisen yritystuen leikkaus jonka marinin hallitus sai lupauksista huolimatta aikaan siis sellaisen tuen leikkaus joka itse asiassa tukena on ympäristölle ja ilmastolle hyödyllinen kokoomus vaihtoehtobudjetissaan on esittänyt miten ilmastolle ja ympäristölle haitallisia yritystukia voitaisiin lähes puolella miljardilla eurolla leikata ja tämän liikkumavaran avulla sitten vastaavasti toteuttaa ensi vuonna energiaverouudistus joka olisi ilmaston kannalta järkevä ratkaisu eli teollisuuden sähköistymistä edistettäisiin ja päästöjen vähentymistä edistettäisiin luopumalla energiaintensiivisen teollisuuden energiaveron palautusjärjestelmästä ja vastaavasti sitten alentamalla teollisuuden sähköveroluokka kaksi eun sallimalle minimitasolle ja

teollisuuden sähköistymisen kautta saataisiin puhdasta tuotantoa edistettyä

keskustapuolue on vuosikausia puhunut että pidetään koko suomi asuttuna ja kyllä minä niin ihmettelen sitä että he ovat mukana tällaisessa hallituksessa joka lähtee korottamaan polttoaineen hintoja juuri näillä ratkaisuilla mitä tuossa edellinen edustaja kertoi elikkä nesteen biopolttoaineen verotusta rassaamalla toinen asia mitä minä en voi ymmärtää on se että meillä on

jossa keskusta on tukijalkana ja jolla tuntuu olevan vettä polvessa kun he ovat hyväksyneet hallitusohjelmaan soiden ennallistamisen ajattelevatko he todellakin että semmoisia soita jotka on ojitettu vuosikymmeniä

tukkimaan niitä ojia kun siitä ojan vierestä avataan se penkka joka sinne on maastoutunut vuosikausien aikana ja sitä kun ruvetaan lapioimaan sinne ojaan niin aina vain sieltä irtoaa enemmän sitä turvetta vesistöön ja sitten se kaivuujälki alkaa myös myös käymään

ja sieltä vapautuu metaania nämä ovat erikoisia ympäristötekoja tällaiset ojien ennallistamiset ehkä voisi pikkasen maalaisjärkeä käyttää

arvoisa puhemies tässä edustaja huru nosti minusta aivan aiheellisesti esiin näihin latauspaikkoihin liittyvät ongelmat minuun otti yhteyttä eräs oululainen yrittäjä jolla on mittavan kokoinen

jossa on kolmesataakolmekymmentä asiakaspaikkaa tämä lausuntokierrokselle lähtenyt latauspaikka asia lähti siitä näkökulmasta että yksittäinen latauspaikka voi maksaa jopa kolmetuhatta euroa per latauspaikka tarkoittaisi lyhyellä matikalla sitä että tälle liikuntasaliyrittäjälle aiheutuisi jopa sadantuhannen euron kustannukset siitä kauhuskenaariosta että tämä lausuntokierrokselle lähtenyt latauspaikkanormi tulisi sellaisenaan voimaan ja eihän sellaista voida missään tapauksessa hyväksyä koska eihän sähkölatauspaikat sinänsä tuo yritykselle liiketoiminnallista voittoa tai liiketoiminnan kasvua sellaisenaan yrittäjä on väärä taho maksamaan tämän sinänsä kannatettavankin edistyksen siihen että siirrymme siirrymme kohti sähköautoja mutta mutta yrittäjän kukkarosta sitä ei tule kyllä maksaa

arvoisa puhemies marinin hallitus haluaa olla edelläkävijä päästövähennystavoitteiden määrässä mutta kun oleellista ilmaston kannalta on se että pitäisi saada aikaan myös niitä ratkaisuja ja olla edelläkävijä siinä puhtaassa teknologiassa usein kuulen vihreiltä punavihreiltä sellaista ajattelua että että ikään kuin ilmaston kannalta parempi on se että löydetään mahdollisimman kallis keino vähentää päästöjä mutta näinhän se ei suinkaan ole päinvastoin useat tehokkaat ilmastotoimet itse asiassa ovat kustannustehokkaita ja voivat tuoda kuluttajille suomalaisille jopa säästöjä ja otan erityisesti nyt esille tässä kaukolämmöntuotannon päästöt joka on tällainen matalalla roikkuva hedelmä niin sanotusti paikka jossa päästöjä voidaan kustannustehokkaasti vähentää ilman että suomalaisten tarvitsee omaa elämäntapaansa muuttaa ilman että kurjistetaan ihmisten arkea yksi erittäin varteenotettava keino leikata näitä kaukolämmöntuotannon päästöjä on ottaa käyttöön pienydinvoimaa jota parhaillaan maailmalla kehitetään ja ja aletaan valmistaa suomalaisethan ovat poikkeuksellisen ydinvoimamyönteinen kansa eli tuoreen tutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista on sitä mieltä että ydinvoima on kestävä ratkaisu ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi vahvinta ydinvoiman kannatus on nimenomaan nuorten parissa jossa yli puolet kannattaa ydinvoimaa nimenomaan ilmastosyistä suomen eduskuntakin on poikkeuksellisen ydinvoimamyönteinen saattaa olla jopa yksi maailman ydinvoimamyönteisimmistä parlamenteista ja toivoa sopii että nyt marinin hallituskin olisi ydinvoimamyönteinen nythän kun hallitusohjelmaa hallituspuolueet uudelleen neuvottelivat niin tässähän olisi ollut oiva mahdollisuus lisätä sinne hallitusohjelmaan tällaisia uusia ydinvoimamyönteisiä kirjauksia nythän sieltä löytyy ydinvoimaa koskeva kirjaus ainoastaan siltä osin että näiden jo olemassa olevien lupien osalta jatkoluvat turvataan mutta juurikin tämän pienydinvoiman edistäminen olisi ehdottomasti pitänyt sinne hallitusohjelmaan kirjata jos hallitus kerran haluaa vakavasti ottaa

että kivihiiltä korvaavien investointien tehottoman energiatuen lakkauttaminen mikä on kolmekymmentä miljoonaa euroa ensi vuonna niin tästä potista irrotetaan sitten pienydinvoiman tk panostuksiin kuusi miljoonaa euroa ja sillä tavalla saadaan kehitettyä myös kotimaista pienydinvoimaa lappeenrannan yliopistossa muun muassa on käynnissä hanke joka johtaisi tällaiseen kotimaiseen kaukolämmön tuotantoon soveltuvan pienreaktorin valmistamiseen